käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia valtioneuvoston tiedonanto kuudes kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista nimitetyn pääministeri antti rinteen hallituksen ohjelmasta ennakolta varatut puheenvuorot käytetään

tiedonannon käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston nauttimasta luottamuksesta eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi keskustelu jatkuu pyydettyjen puheenvuorojen mukaan ja sitten jossain vaiheessa kun näyttää siltä avataan

arvoisa herra puhemies tämä edessämme oleva hallitusohjelma on monella tapaa uuden alku kuuntelin eilen kiltisti täällä salissa kymmenen tuntia puheenvuoroja ja opposition herjoja siitä että täällä oli epäilyjä rahojen riittämisestä ja suomalaisten pelottelua veronkurituksilla samaan aikaan näin edessäni ohjelman joka on mielestäni kunnianhimoinen ja vastaa moniin ajankohtaisiin haasteisiin oppositio on siinä oikeassa että tämä hallitusohjelma ei olisi mahdollinen ilman edellisen kauden talouskuria ja upeaa työllisyyskehitystä panostuksia perusasioihin tarvitaan kuitenkin nyt erittäin kipeästi kestävää talouskasvua ei voi rakentaa osattomuuden pommin päälle eikä työntekijöitä löydy ellei työkykyä ole nyt on aika vahvistaa perustuksia saada kaikki suomessa mukaan kaipaisin tältä salilta ja tältä talolta erityisesti tulevaisuususkoa ja rohkeutta auttaa suomalaisia ja suomea eteenpäin myös hallituksen nimestä käytiin eilen monenlaista debattia keskusta vasemmisto on oma suosikkini edustaja jokisen ja edustaja laihon tavoin sosialistihallitukseksi tätä ei kuitenkaan kannata kutsua edes hyvin nukutun yön jälkeen sillä pidimme huolta siitä että yrittäjien ja omistamisen verotus ei nouse yrittäjävähennys säilyy ja suomen julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme olen valmistautunut priorisoimaan tavoitteita siinä kohtaa jos talouden tunnusluvut eivät täyty esimerkiksi täällä heitellyn maailmantalouden yllättäessä sillä velka ei saa köyhää rikastumaan uskon kuitenkin vakaasti ja minusta tarvitsisi koko kaksisataa päisen eduskunnankin uskoa siihen että nämä työllisyystavoitteet seitsemänkymmentäviisi prosenttia joka hallitusohjelmaan on asetettu toteutuvat ja suomeen saadaan kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa jo pelkkä paikallisen sopimisen edistäminen niin kuin se on hallitusohjelmassa kirjattu tuo tuosta tavoitteesta puolet arvioiden mukaan opposition eilisestä pelottelusta huolimatta me emme nosta ansiotuloverotusta työtä tekevät älkää pelätkö sanoin että tämä hallitusohjelma on uuden alku siksi että käsittelyssä oleva hallitusohjelma on rakennettu ihminen ja osaaminen keskiössä tätä ajattelua on helppo helppo keskustalaisena tukea sillä ylisukupolvisuus on nimenomaan se jolle mekin olemme rakentaneet myös hämeessä hallitusohjelman koulutus osaamis ja ja elinvoimapanostuksia kuten mal sopimusten laajentamista lahteen jyväskylään ja kuopioon sekä pääradan ja sen liitännäisten rakentamista on kiitelty kovasti aluepoliittisesti tämä hallitusohjelma on kestävä viime hallituksen kanssa jotain jäi hampaankoloonikin tämän kierroksen hallitusneuvottelijana koen onnistumisen tunteita siitä että perheisiin ja nuoriin panostaminen näkyy näkyy läpi tämän hallitusohjelman enkä allekirjoita eilisiä peräänkuulutuksia siitä että lasten ja perheiden kohdalla olisi puutteita esimerkiksi rahojen osalta kolme vuotta sitten keskusta jäi puille paljaille ja perhevapaauudistus jäi toteuttamatta kun muun muassa kokoomus ei hyväksynyt sitä että perhevapaauudistus maksaa se todella maksaa jos me lisäämme etuuksia onneksi aloitin eduskunnassa vasta nyt kun perheiden tukeminen nähdään yhteisenä investointina ja kaikki hallituspuolueet tunnistavat että investointi tuo myös kustannuksia muutaman parannuksen mainitakseni isille tulee lisää vanhempainvapaata kotihoidon tuki säilyy ja subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus laajennetaan myös joitakin sipilän hallituksen toimesta aloitettuja hyviä hankkeita jatketaan kuten muun muassa lapsi ja muutosohjelmaa jossa minullakin on on ollut ilo olla töissä sen mukaan kehitetään lasten ja perheiden mielenterveyden palveluja parannetaan oppilashuollon palveluita viedään eteenpäin lapsiystävällistä toimintakulttuuria ja ja autetaan perheitä arjen asioissa eteenpäin matalalla kynnyksellä muun muassa perhekeskuksissa

en allekirjoita eilisiä orpon huolia siitä että tämän ohjelman rahoitus olisi sirpaleista niin kuin me hyvin meitä kohtaavat tässä ajassa

kiitoksia

arvoisa herra puhemies ryhmämme edustajat ovat eilen tuoneet kiitettävästi esiin hallitusohjelman uskomattomuuksia hallituspuolueiden edustajat taas ovat pitäneet varsin hämmentäviä puheita niistä kuulimme äsken edustaja kempiltä yhden itse aloitan alusta eli vauvoista syntyvyys on jatkanut suomessa laskuaan pian kymmenen vuotta tänä vuonna vauvojen määrä voi romahtaa jopa neljäänkymmeneenviiteentuhanteen vauvattomuus on kaikkien länsimaiden yhteinen haaste vauvaperheet taas ovat meidän kaikkien kannalta ratkaiseva tulevaisuuden tekijä voimavara jonka hyvinvoinnista on pidettävä hyvää huolta hallitus onkin tietenkin ymmärtänyt tämän vauvattomuuden haasteen ja ottanut tavoitteekseen edistää maamme lapsi ja perheystävällisyyttä hallitus haluaa tukea ihmisiä kohti toivomaansa vauvamäärää vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia ja vähentää lapsiperheköyhyyttä hallituksen tavoitteet ovat erittäin hyviä mutta on valitettavaa että ne ovat paikoin erittäin kaukana talousrealismista ja myöskin arjesta en tiedä onko tätä hallitusohjelmaa tehty jotenkin vieraantuneina arjesta tavoitteet lapsiperheköyhyyden vähentämisestä ja suomivauvojen lisääntymisestä näyttäytyvät kummallisessa valossa kun lukee hallitusohjelman ilmastojohtajuustavoitteita hallitus tekee selväksi että perheen elättäminen tulee entistä kalliimmaksi lasten hankkiminen on ilmastovastainen teko hallitusohjelman on että suomalaiset perheet ovat kuluttavia ympäristöä pilaavia yksiköitä joita ei pidä perustaa jos suomivauvoja todella halutaan lisää lapsiperheköyhyyttä pitää vähentää me voimme hyvinkin täsmentää elinkustannukset tulevat nousemaan on aivan selvää että täällä ajetaan lapsiperheitäkin ja samalla hyvin monia muitakin suomalaisia energiaköyhyysloukkuun aivan selvä asia hallitus on ajamassa suomalaisia ahdinkoon meillä riitä rahat näihin ilmastoystävällisiin muutoksiin kaikki eivät pysty hankkimaan hiilineutraaleja asuntoja ja sähköautoja nyt kun seuraamme tätä taloustilannetta on aivan selvää että meillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia lähteä edistämään lasten asioita tai ylipäätään lisäämään synnytystä jos me emme toimi lapsiystävällisesti kaikilla tasoilla suomalaisten kannattaa kiinnittää nyt jatkossa huomiota siihen mihin kaikkiin hinnankorotuksiin pakkotoimiin ja vapauksien riistoihin ja rajaamisiin hallitus ryhtyy ilmastojohtajuutta tavoitellessaan tämä on aivan selvä asia arvoisa puhemies jos me todella haluamme lisää suomivauvoja jos me todella haluamme hyvinvoivia perheitä on elinkustannusten nousu estettävä tiedätte varsin hyvin että tämä hallitusohjelma ei ole talousrealistinen tätä on turha kiistää

suomessa on siis estettävä elinkustannusten nousu ja lapsiperhepalveluiden saatavuus on turvattava mutta kaikki ei ole kallista kaikki maksa annan hallitukselle ja ja kaikille edustajille täällä salissa pari aivan ilmaista neuvoa ja ohjetta joita kaikki voisimme lähteä viemään eteenpäin ensinnäkin suomi on maailman paras maa meidän on tuotava esiin vauvojen hankkimiseen liittyviä faktoja jotka liittyvät liittyvät nimenomaan tähän meidän maahamme suomi on yksi parhaista maista synnyttää hoitaa kasvattaa ja kouluttaa lapsia suomessa sattuu parin muun maailman maailman maan ohella vähiten äitiyskuolemia maailmassa lisäksi suomi on se lasten hyvinvointi on maailman toiseksi parasta tuodaan näitä hyviä asioita esiin ei pelotella ihmisiä ei pelotella nuoria sillä että täällä käy huonosti

tämä hallitusohjelma on hyvin mielenkiintoinen toiseksi meidän kannattaa suhtautua lapsiperheisiin eri tavalla kuin aikaisemmin olemme suhtautuneet me tiedämme varsin hyvin että kun menemme kauppaan siellä tulee niitä kummallisia katseita töissä ja vapaalla ei tule niin paljon sitä myönteistä kuin suomen kansa kaipaisi lapset eivät ole taakka ongelma tai naapurin painajainen vaan valtava ilonlähde ja voimavara olisi suomalaisten tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää että hallitusohjelma nojautuisi talouden ja arjen realiteetteihin kaikkien myös lapsiperheiden tavoitteiden osalta siihen mitä näiden seinien ulkopuolella tapahtuu koska näin ei ole kannatan edustaja tavion tekemää epäluottamusehdotusta
tämä puheenvuoro aiheutti tai voisiko sanoa synnytti sen verran liikettä täällä että aivan kohta aloitetaan debatti sitä ennen vielä edustaja koulumies sitten debatti

arvoisa puhemies tänään vietetään virallista helsinki päivää joten luin hallitusohjelman helsinkiläisten näkökulmasta näyttää ikävä kyllä siltä etteivät helsinkiläiset ole saamassa tällä vaalikaudella juuri muuta kuin entistä isomman maksajan roolin kaikista pahinta on hallituksen suunnittelema maakuntauudistus me emme halua uutta hallintotasoa kuntien ja valtion väliin se on tarpeeton ja kallis hallintohimmeli sosiaali ja terveyspalveluita pitäisi edistää kuntapohjalta on sääli että hallitus mieluummin paisuttaa byrokratiaa kuin parantaa suomalaisten palveluita lisäksi hallitus tuntuu laiminlyövän yksityisten palveluiden merkitystä suomalaisessa hoivakentässä jos lisäisimme esimerkiksi palveluseteleiden tarjontaa kansalaisille julkisen palveluntuottajan vaihtoehtona niin parantaisimme nopeasti ja helposti kansalaisten pääsyä terveyspalveluihin samalla lyhentäisimme julkisen puolen terveyskeskusten jonoja jolloin myös niiden saatavuus paranisi silloin ne ihmiset jotka haluavat asioida kunnan terveysasemalla saisivat sieltä helpommin lääkärinajan mitä tulee hallitusohjelman linjaukseen hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä niin se toteutuu helsingissä jo nykyään laskennallisena mitoituksena hoivahenkilöstöä on vain vaikea löytää lisää kun heistä on kova pula toivottavasti hallitus kertoo kunnille pian mistä se aikoo järjestää kuntiin lisää hoitajia väestön ikääntyessä on selvää että palveluja on kehitettävä vastaamaan ihmisten tarpeisiin olen huolissani siitä että vanhusten kotihoito tulee kärsimään hallituksen henkilöstömitoitussuunnitelmista jos hallitus populistisesti kohdistaa hoitajia nimenomaan ympärivuorokautiseen hoivaan koska siitä puhutaan julkisuudessa niin näkyvästi kaikki me täällä kuitenkin tiedämme että todellisuudessa ylivoimaisesti suurin osa vanhuksista kuuluu kotihoidon piiriin ja siellä on vielä paljon suurempi pula työntekijöistä eli ylimääräiset hoitajaresurssit pitäisi ensisijaisesti kohdistaa kotihoitoon

lastensuojeluun ja päiväkoteihinkin palkattaisiin helsingissä lisää henkilökuntaa nyt jos halukkaita työntekijöitä löytyisi jostain joten odotan hallitukselta konkreettisia toimia myös sen puolen henkilöstöpulan helpottamiseksi yksi valopilkku hallitusohjelmasta löytyy kyllä me helsinkiläiset tulkitsemme hallituksen hoitotakuulupauksia siten että hallitus on luvannut helsingin terveysasemille yli sata uutta lääkäriä jos nimittäin uusia lääkäreitä on luvattu tuhat kappaletta koko maahan niin helsingin väestöosuuteen suhteutettuna se merkitsee sataakahtakymmentä uutta lääkäriä arvoisa puhemies olemme siitä innoissamme ja odotamme uusia lääkäreitä malttamattomina meillä on ollut ennestään suuria vaikeuksia saada rekrytoitua uusia lääkäreitä terveyskeskukseen edellytän että hallitus pitää kiinni tästä lupauksestaan ja odotan että hallitus kertoo meille pikimmiten milloin uudet lääkärit saapuvat jos heitä ei tule niin olemme kyllä pettyneitä arvoisa puhemies helsinki toteutti pienimuotoisen perhevapaauudistuksen talvella kun kaupunki päätti että kotihoidon tuen kuntalisä kuntalisä poistuu kaikista vanhimmilta kotihoidossa olevilta lapsilta ja ja sen vastapainoksi lisäsimme päiväkotipaikkoja tässä mukana monet hallituspuoleiden kansanedustajat ja jopa ministeri tavoite oli saada erityisesti maahanmuuttajaperheiden lapset päivähoidon piiriin oppimaan suomen kieltä ja integroitumaan integroitumaan siten paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan se on tosi tärkeää koulutuksellisen tasa arvon edistämisessä ja syrjäytymisen torjumisessa

rahat eivät tule riittämään hallituksella kaikkeen ja silloin täytyy priorisoida ja asettaa asiat tärkeysjärjestykseen mielestäni olisi paljon tärkeämpää panostaa varhaiskasvatukseen hallitusohjelmassa linjattuun toisen asteen maksuttomuuteen se olisi tärkeää nuorten syrjäytymisen estämisen kannalta ja koulutuksellisen tasa arvon kannalta ja koulupudokkaiden ennaltaehkäisemiseksi toivoisin että hallitus voisi kertoa mitä mitä aiotte tehdä näiden syrjäytymisvaarassa olevien erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten aseman parantamiseksi lopuksi haluaisin pahoitella sitä että ilmeisesti hallitusohjelmassa ei ole tulossa rahoitusta pisara rataan tai uuteen designmuseoon se on sääli sillä uusimaa on koko suomen talouden veturi ja toivoisin että siitä pidettäisiin huolta eli suurten kaupunkien ongelmat on nyt sivuutettu hallitusohjelmassa

kiitos ja siirrytään nyt siihen debattiin debattipuheenvuoron saa painamalla nappia viiden kuten vastaus ja nousemalla

arvoisa puhemies edustaja ranne piti kyllä mielenkiintoisen puheenvuoron ja voisi sanoa että hän oli hyvin taloudellinen totuuden kanssa mitä tulee tähän hallitusohjelman sisältöön nimittäin kun puhutaan lapsiperheitten asioista niin kyllähän tämä hallitus erittäin hyviä nimenomaan lapsiperheiden osalta pitkästä aikaa lapsilisiä korotetaan ei kaikilta mutta juuri niiltä perheiltä jotka ovat heikoimmassa asemassa ja jotka tarvitsevat tukea toinen merkittävä asia tässä on se että tehdään perhevapaauudistus joka tehdään perheiden ehdoilla se tehdään nimenomaan perheiden ja lasten ehdoilla ja heidän hyvinvointiaan ajatellen ei muitten vaikuttimien ollessa päämotiiveina tähän uudistukseen mutta sinänsä pidän erittäin tärkeänä ja arvostan sitä että edustaja ranne nosti tässä esiin lapsiperheet ja ja myös romahtaneen syntyvyyden tämä teemahan on erittäin tärkeä ja sitä kannattaa pitää esillä täällä mutta kannattaa myös tutustua hallitusohjelmaan haluan lopuksi todeta vielä että monet perheet ovat todenneet että myös toisen asteen maksuttomuus on iso asia perheille

arvoisa puhemies kun seuraa tätä keskustelua niin on aika hämmentävää kuulla erilaisia näkökantoja tästä hallitusohjelmasta ja sen tulkinnasta tulee mieleen se nuori poika joka oli syytettynä varkaudesta syyttäjä syytti nuoren pojan asianajaja puolusti ja kun lopulta tuomari kysyi että no mitä mieltä poika itse on mitä mieltä sinä syytettynä olet niin poika vastasi että ei hän nyt oikein tiedä yksi sanoo tätä ja toinen sanoo jotain muuta eli mikä on nyt sitten totuus tästä eilenkin käytiin keskustelua muun muassa eläkkeistä ja vappusatasista ja saimme lukea sitten illalla lehdistä että nyt on tullut selkeä viesti että no go mietin sitä mistä löydetään rahoitus tähän jos sak ja ek ovat sitä mieltä että ei lähdetä muuttamaan nykyistä työeläkejärjestelmää kysyn pääministeri rinteeltä onko tämä hallitus sitten keksinyt oman raha automaattiyhdistyksen tai uuden setelipainokoneen että löydätte rahoituksen tähän lupaukseen

tavoite siitä olemme kaikki samaa mieltä olemassa olevien työpaikkojen turvaaminen on myös tärkeää ja niitä löytyy paljon muun muassa elintarviketeollisuudesta suomalaisesta ruoasta ja maataloudesta sitaatti hallitusohjelmasta tarvittaessa eun yhteisen maatalouspolitiikan tulevan tukiohjelmakauden kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva eu rahoituksen suomelle kohdentuvan osan alenema kompensoidaan jakamattomasta varauksesta tämähän on betoninkova kirjaus ja olen erityisen tyytyväinen siitä että vihreät ja vasemmistoliitto ovat sitoutuneet tähän kokonaisuuteen nimittäin on arvioitu että komission esittämät leikkaukset maaseudun kehittämisrahoituksesta olisivat jopa neljätoista prosenttia mikä tarkoittaa noin kolmensadankolmenkymmenen miljoonan euron menetystä tämä on erittäin hyvä ja vahva kirjaus ja kokoomus tulee seuraamaan tämän toteutumista

otetaan esiin että aiotaan kannustaa öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin kaksikymmentä luvun aikana erillisellä toimenpideohjelmalla onko nyt niin että tällä toimenpideohjelmalla nimenomaan hallituksen puolesta luvataan että ei tulla millään tavalla enää niitä lämmityspolttoaineveroja nostamaan vai kuinka paljon ne nousevat nehän nousevat nyt joka tapauksessa mutta yritetäänkö tässä siis kepillä tai porkkanalla saada näitä öljylämmitteisiä omakotitaloja luopumaan öljylämmityksestä nämä energiaremontit ovat nimittäin todellisuudessa niin kalliita että kun katsotte asuu niissä öljylämmitteisissä pienissä omakotitaloissa rintamamiestaloissa niin no usein yksin eläviä leskiä ja vanhempia eläkeläisiä he ovat ihmisiä joilta ei voi vaatia enää kymppitonnin energiaremontteja

arvoisa puhemies on kunniallista että täällä eilisessä keskustelussa useaan otteeseen opposition edustajat antoivat myöskin tunnustusta tälle rinteen hallituksen hallitusohjelmalle täällä on todellakin paljon sellaisia asioita joita esimerkiksi viime hallituskaudella laitettiin liikkeelle ja joihin tämä hallitus on halunnut panostaa vielä esimerkkinä vaikkapa liikuntapoliittinen ohjelma tämä hallitus on panostamassa pelkästään liikuntapoliittisen ohjelman toimenpiteisiin yli kuusikymmentä miljoonaa euroa lisärahaa se on valtavasti valtavasti hyötyä tavallisille suomalaisille ihmisille mutta myös huippu urheilulle kun me lähdimme eteenpäin tässä hallitusohjelmakokonaisuudessa ilmiöpohjaisuuden kautta niin minun mielestäni on hyvä painottaa myöskin että esimerkiksi edustaja grahn laasonen laittoi omana aikanaan liikkeelle liittyen luovien alojen vahvistamiseen tämä hallitus on myöskin halunnut viedä eteenpäin luoville aloille panostukset ovat peräti neljäkymmentäkaksi miljoonaa euroa lisää siihen nähden mitä viime hallituskaudella tehtiin tämän kaiken tarkoituksena on luoda lisää työtä

arvoisa puheenjohtaja minä uskon että meistä jokainen on täällä ei pelkästään sen takia että meillä olisi parempi tulevaisuus vaan jotta myös meidän lapsilla olisi parempi tulevaisuus että suomi olisi sellainen maa johon tällainen kaksikymmentäviisi vuotias uskaltaisi lapsen hankkia kun puhutaan hiilineutraalisuudesta niin juuri se on mittarina että kun meidän lapset ovat kymmenen viisitoista tai kaksikymmentä onko maailma enää elinkelpoinen vai kärsimmekö me sellaisista luonnonkatastrofeista kuivuudesta nälänhädästä tulvista ja muista arvaamattomista olosuhteista

meidän lasten meidän ihmisten tulevaisuuden takia ei minkään muun tai kenenkään muun takia ja sen takia ilmastopolitiikka on kaikkein paras tapa varmistaa että meidän lapsilla on kestävä tulevaisuus jatkossakin koska jos meillä ei ole kestävää

täytyy kyllä ihmeellä tuota edustaja ranteen käyttämää puheenvuoroa teidän puolueenne oli viime hallituskaudella rajoittamassa subjektiivista päivähoito oikeutta leikkaamassa lapsiperheiltä jäädyttämällä lapsilisien indeksit ja niin edelleen ja tämä hallitus rinteen hallitus nyt tekee parannuksia lapsiperheiden arkeen korottamalla yksinhuoltajakorotusta ja monilapsisten perheiden lapsilisiä palauttamalla subjektiivisen päivähoito oikeuden pienentämällä ryhmäkokoja ja ja tekemällä historiallisen uudistuksen maksuttoman toisen asteen koulutuksen saamiseksi jokaiselle jokaiselle suomalaiselle nuorelle

arvoisa herra puhemies paitsi vauvat myös nuoret unohtuivat oppivelvollisuusikää nostetaan ruotsi tulee pakolliseksi kirjoittaa kysyittekö nuorilta nuorilta aikuisilta asunnon korkovähennys poistuu ette kysyneet varmasti nuorilta aikuisilta entäpä sitten ikäihmisiltä mikä on se hoivamitoitus hoivahenkilöstö missä viipyy se hoitajamitoitus kotitalousvähennystä leikataan ette varmasti kysyneet niiltä jotka kotitalousvähennystä tarvitsevat entä sitten autoilijat autoilu kiristyy verotus bensa nousee asuminen kallistuu ja te te tuotte vielä tiemaksut aivan käsittämätöntä sanoitte eilen rinne että teitä äänesti yksi pilkku seitsemän miljoonaa ihmistä teillä on toki enemmistöhallitus mutta eihän tässä kansan tahto toteudu jos kansaa olisi kuunneltu niin ne puolueet jotka saivat eniten ääniä olisivat siellä elikkä kyllähän te kurjistatte ja kyllähän se on tässä luettavissa että höttöä on

puhemies tässä edustajat lohi ja hänninen hyvin jo kuvasivat tätä hallituksen perhepolitiikkaa ja on täysin selvää että tämä hallitus tulee helpottamaan nimenomaan perheitten arkea haluan samalla myös muistuttaa siitä että hallitus tulee tekemään veronkevennyksiä pieni ja keskituloisille ja myös sitä kautta perheitten elämä helpottuu

arvon edistämisestä valitettavasti se jää kuitenkin puheiden tasolle hallitus on unohtanut sen että tasa arvo yhteiskunnassa ei voi toteutua ellei työelämän mahdollisuuksien tasa arvoa miesten ja naisten välillä

ärade talman ei tiedä miten tähän pitäisi vastata on toki hallitus istunut tässä jo kohta viikon tasa tasa ei ole vielä toteutettu mutta kyllä se tulee odotettiin sitä aika pitkään neljä vuotta kysyttiin pitkään nyt on tulossa uudistus joka pitkälle vastaa sitä uudistusta jota useat tasa arvojärjestöt ovat ajaneet eli kuusi plus kuusi plus kuusi mallia kyllä tämä on hyvä asia se on lasten kannalta hyvä asia se on perheiden kannalta hyvä asia perussuomalaisilta sen sijaan kysyisin mikä tämä suomivauva käsite on koskeeko se kaikkia suomessa asuvia vauvoja kaikkia suomessa syntyneitä vauvoja vai onko tässä kenties joku rajaus jos on olen hieman huolissani työllisyyden osalta seitsemänkymmentäviisi prosenttia se on hienoa se on hyvä tavoite voidaan myöskin todeta että se on eri osissa suomessa suomessa jo tänään mahdollista esimerkiksi edustaja sankelon vaalipiirissä jos se siellä onnistuu niin uskomme että se onnistuu muuallakin suomessa

arvoisa puhemies itse asiassa se perhevapaauudistus mitä hallitus nyt hahmottelee on yksi niitä harvoja kohtuullisen hyviä asioita siellä ohjelmassa tänään luettiin lehdestä että se on vähintään viisi plus viisi plus viisi toivottavasti nyt kuitenkin äidin kotonaolo mahdollistetaan siihen kahteentoista kuukauteen että päästäisiin edes siihen imetyssuositukseen uskon että feministihallitus kyllä voisi ehkä määritellä että isätkin joutuvat imettämään mutta kuitenkin suomessa suositellaan kahdentoista kuukauden imettämisaikaa noin yleisesti ottaen viime kaudella puhuttiin paljon perhevapaauudistuksen työllisyysvaikutuksista ja tasa arvovaikutuksista mutta ihan niissä viimeisissä tapaamisissa mitkä olivat ministeri saarikon järjestämiä todettiin muun muassa kelan ja thln tutkimuksista että perhevapaauudistuksella ei ole työllisyysvaikutuksia eikä juurikaan tasa arvovaikutuksia eli tehdään perhepolitiikkaa se on hyvä asia ja toivottavasti keskusta pitää kiinni siitä että tällä ei ole tarkoituskaan työntää naisia välttämättä pois kotoa

arvoisa herra puhemies on totta että joskus hallitusohjelmassa on on ollut kirjauksia siitä että päivähoito oikeutta rajoitetaan päiväkotien ryhmiä kasvatetaan bensaveroa nostetaan mutta voi puhemies se oli edellisen hallituksen hallitusohjelma kyllä on lyhyt muisti perussuomalaiset itse allekirjoittivat sen hallitusohjelman eikö myönteistä että nyt kuitenkin suunta muuttuu monessa ja jälleen kerran päästään paremmalle tasa arvon tulevaisuuden tielle mitä mitä tulee näihin kokoomuksen perhevapaamoitteisiin niin neljä vuotta sitä teiltä odotimme mitä näimme näimme nämä kyseiset leikkaukset lapsiperheille näimme leikkaukset koulutukseen näimme veronkorotukset lapsiperheille tässä oli viime hallituksen saldo ymmärrän että muisti on lyhyt mutta toivon todella että annatte tälle eriarvoisuutta torjuvalle lapsiperheitä ja ikäihmisiä muistavalle hallitukselle työskentelymahdollisuuden ja toistan sen viestin minkä eilen sosiaalidemokraatit esittivät tehdään yhdessä lisäsatsauksia

herra puhemies on helpompi kritisoida hallitusohjelmaa kun sitä ei lue ja kun kuuntelee näitä puheenvuoroja niin niin ymmärrän että laiskanläksyyn moni joutuisi on kivempi arvostella sellaista mitä ei ole ja keksiä itse ne olkiukot joita vastaan taistelee arvoisa puhemies minua

että tämä hallitus on nyt toteuttamassa perhevapaauudistuksen kokoomuksella oli neljä vuotta aikaa perhevapaauudistukseen saldo oli nolla ei yhtään mitään kun edellisen kerran työväenpuolueet olivat hallituksessa isien osuutta lisättiin nyt tämä hallitus on lisäämässä sitä ja toisin kuin edustaja purra sanoi se on nimenomaan tasa arvoteko että kiintiöitä kasvatetaan se on tasa arvoteko isiä kohtaan joilla on entistä parempi mahdollisuus osallistua perheessä lasten hoitamiseen se on tasa arvoteko

puhemies kyllä on hallitusohjelma luettu ja edelleenkin sanon samoin kuin eilen että siellä on valtava määrä hyviä asioita mutta minusta on äärettömän epäreilua se että nämä hyvät asiat rakennetaan höttöiselle talous ja työllisyyspolitiikan linjalle se on epäreilua tulevaisuutta kohtaan maksattaa ja maksaa näitä uudistuksia rahalla jota ei ole ansaittu sitä rahaa ei ole ansaittu ja kun me saimme eilen huolestuttavia lukuja suomen pankilta että talouskasvu hidastuu edelleen niin nyt viimeistään pitäisi ymmärtää että tämä hallitusohjelma ei toimi se tulee johtamaan velkakierteeseen ja se tulee johtamaan siihen että pahimmillaan me joudumme leikkaamaan pois ja korkojen kera niistä hyvistä asioista nyt ollaan lisäämässä siksi nyt pitäisi miettiä uudelleen tämän hallitusohjelman talousperusta tuoda niitä työllisyystoimia pikaisesti pöytään ei ulkoistaa muualle sitä työtä jolla talouskasvua saadaan aikaan jolla työllisyyttä tuetaan tuokaa minulle yksi ekonomisti joka kehuu tai puolustaa tätä talouspolitiikan linjaa ei löydy
arvoisa herra puhemies hallitusohjelma on luettu mutta sitten hallituspuolueitten riveistä tulee voisiko sanoa kahtaalle meneviä kommentteja ja signaaleja elikkä on välillä vaikea sitten saada selvää mikä nyt on hallituksen linja nyt esimerkiksi täällä salissa on samanaikaisesti kerrottu kuinka tämä nyt on perheystävällinen ja perheen näkökulmasta lähtevä uudistus ja sitten täällä kerrotaan että nyt on tulossa kiintiöt ja yksi sanoo että se on kuusi plus kuusi plus kuusi ja joku sanoo että viisi plus viisi plus viisi elikkä millä tavalla tällainen kiintiömalli on perheitten näkökulmasta lähtevä uudistus kyllä kai perhe nyt parhaiten tietää sen kuka kulloinkin lasta kotona on on hoitamassa ja mikä sopii perhetilanteeseen mikä sopii työelämään täytyy muistaa se että eihän lasten hoito ole sellainen asia joka rajoittuu siihen kahdeksan tunnin työpäivään vaan se on koko vuorokauden ympäri olevaa kaksikymmentäneljä kautta seitsemän toimintaa ja siinä mielessä se että täältä käsin lähdetään nyt sitten ohjaamaan kuka kulloinkin on siellä

esiin todella josta olemme nyt tässä kuulleetkin jo hyviä puheenvuoroja syntyvyys on meidän maamme suurimpia ongelmia ja myöskin syy meidän moniin talouspoliittisiin haasteisiimme seitsemän lapsen isänä ja perhetyön pappina toimineena uskallan väittää että jonkun verran tunnen perhe ja vauvaperhe elämää olin tuossa sosiaaliturvaa käsittelevässä ryhmässä hallitusneuvotteluissa ja siellä halusimme tehdä sosiaaliturvauudistusta ja sosiaalietuuksiin liittyviä parannuksia nimenomaan lapsiperheiden näkökulmasta myöskin perhevapaauudistus haluttiin tehdä perheiden näkökulmasta minä ajattelen ja uskon että kun perheet voivat hyvin niin se heijastuu koko yhteiskuntaan ja se maksaa itsensä myös taloudellisesti takaisin me tarvitsemme tähän maahan

hallitusohjelmassa todetaan että me lisäämme isien oikeutta käyttää vanhempainvapaata mutta äitien vapaata lyhentämättä tämä on selvä ja tässä täytyy pysyä
nyt annetaan puheenvuoro pääministeri rinteelle ja sitten ministeriaitioon yleisestikin ottaen siellä halutaan osallistua keskusteluun sen jälkeen jatketaan sitten debattia pääministeri rinne kolme minuuttia
kiitoksia arvoisa puhemies edustaja orpo teille totean että useampaan otteeseen tässä salissa olen esittänyt hallituksen talouspolitiikan linjan hyvin selkeästi se lähtee liikkeelle siitä että hallitus saavuttaa kuudenkymmenentuhannen lisätyöllisen luvun vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä siis prosenttia työllisyysasteen tasoksi se tarkoittaa käytännössä sitä että noin yksi pilkku yhdeksän miljardia euroa tulee pelivaraa julkisen talouden kokonaisuuteen josta kolmesataa miljoonaa euroa on mahdollista käyttää lisämenoihin sen lisäksi hallitus on päättänyt seitsemänsadankolmenkymmenen miljoonan euron veronkorotuksista joilla rahoitetaan pysyviä menoja pysyvillä tuloilla nämä ovat ne elementit joittenka kautta rakennetaan niitä pysyvien menojen lisäyksiä jotka tähän kokonaisuuteen kuuluvat olen todennut että hallitus on päättänyt että elokuussa kaksituhattakaksikymmentä arvioidaan tilannetta kuinka pitkälle näitä työllisyystoimenpiteitä on kyetty vmn valtiovarainministeriön laskelmien pohjalta toteuttamaan ja silloin määritellään se

miten arvioidaan näitä pysyviä menolisäyksiä joita on toteutumassa sen varaan mitä mitä työllisyyskehitys tulee osoittamaan tulevaisuudessa siis talouspolitiikka on täysin vahvalla perustalla kun viittaatte näihin

vastasyklinen politiikka on erittäin tärkeä elementti perhevapaajärjestelmästä haluan todeta sen verran että tämä kokonaisuus lähtee liikkeelle siitä että euroopan unionin direktiivi määrittää tämän hallituskauden aikana tätä tätä perhevapaajärjestelmän rakentamista sillä tavalla että äideille on lähtökohtaisesti määrätty viisi kuukautta perhevapaata hallituksen kotimainen tahtotila on se että myös miehille tulee viisi kuukautta vapaata mutta me haluamme kunnioittaa kolmikantaista valmistelua tämän asian suhteen ja odotamme että se kolmikantainen valmistelu tuottaa direktiivien tahdon mukaista

sitten muutamat muutkin ministerit ovat pyytäneet puheenvuoroja toivon arvoisa eduskunta että vähän hiljempaa silloin kun

arvoisa puhemies hallitusohjelmahan on monella tavalla edistyksellinen yhdenvertaisuuden ja tasa arvon näkökulmasta sisäministerinä olen iloinen siitä että oman ministeriöni vastuulle kuuluu laatia malli sukupuolivaikutusten arvioinniksi eri hallinnonalojen toiminnassa samoin hallitusohjelmassa on hienoa että tavoitteena on tehdä poliisikunnasta enemmän palvelemansa kansan näköistä edistämällä erilaisista etnisistä taustoista tulevien hakeutumista poliisikoulutukseen tasa arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvoja turvallisuusviranomaisten toiminnassa jotta myös marginalisoidut ihmiset voivat tuntea luottamusta viranomaisia kohtaan ja tätä luottamusta me haluamme rakentaa hallituksena myös alueellisesta yhdenvertaisuudesta on täällä paljon puhuttu eilisen aikana tänäänkin hieman sivuttu ja tämä on tärkeää tämä hallitusohjelma on koko suomen hallitusohjelma olen jo poliisiylijohtaja seppo kolehmaisen kanssa siitä että hallitusohjelmaan on on kirjattu työ sen puolesta että alueilla joilla on heikko palvelutaso lisätään viranomaisten läsnäoloa ja näkyvyyttä tämä työ on jo käynnistetty poliisihallinnossa hallitusohjelmassa todetaan myös että pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan suorituskyky ja voimavarat varmistetaan ottaen huomioon kansalliset ja alueelliset palvelutarpeet nämä kirjaukset antavat hyvän pohjan sille että kansalaiset todella voivat luottaa avunsaantiin ihan kaikkialla tässä maassa

osana tätä palveluiden saatavuuden parantamista jos saan jatkaa loppuun asti kiitos osana tätä palveluiden saatavuuden parantamista tämä hallitus aikoo rakentaa myös digitalisaation edistämisen ohjelman jonka myötä julkisten palveluiden on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen kahdessakymmenessäkolmessa mennessä sisäministeriön toimialalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköisiä lupapalveluja ja ja niiden parantamista
arvoisat edustajat koetin äsken ystävällisesti sanoa seuraavaksi joudun sanomaan vähän painokkaammin silloin kun ministeri puhuu niin välihuuto silloin tällöin on ehkä ok mutta sellainen koko ajan yhtä mittaa jatkuva keskustelu salin vasemman ja oikean laidan välillä ei ole ollenkaan toivottavaa

puhemies kun tässä oli keskustelua siitä mitenkä pääkaupunkiseutu on huomioitu niin todellakin tässä hallituksessa on huomioitu erilaiset alueet mutta erityisesti tässä hallitusohjelmassa verrattuna ehkä edelliseen huomioidaan niin että

laaditaan erikseen kansallinen kaupunkistrategia joka siis lähtee ykn kaupunkikehitysohjelman laaja alaisista tavoitteista ja erityisesti pääkaupunkiseudun kykyä toimia metropolialueena verrattuna muihin metropolialueisiin maailmassa mitä ei ollut edellisellä kaudella muistaakseni ollenkaan ja pääkaupunkiseudun sote ratkaisussa on nyt sitten pitkälti kiinni pääkaupunkiseudun kunnista minkälaiseen ratkaisuun nämä kunnat täällä itse ovat valmiita lähtemään

arvoisa puhemies täällä puhuttiin siitä haluavatko suomalaiset tehdä lapsia tähän maahan ja kyllä se iso haaste on se miten me taklaamme ilmastonmuutoksen vain siten me voimme turvata sen että lapsillemme on tulevaisuus on tämä pallo missä voi voi elää jatkossakin sen takia tämän hallituksen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat aivan ytimessä siinä kun mietitään millainen tulevaisuusnäkymä ihmisillä on

pois fossiilitaloudesta sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti ja sen takia esimerkiksi nämä veronkevennykset on kohdennettu kaikkein pienituloisimmille jotta mahdolliset nousevat välilliset verot eivät tunnu siellä siellä kukkarossa täällä nostettiin esiin myös asuminen ja se että kirjattu öljylämmityksestä eroon pääseminen tähän hallitus on tekemässä toimenpideohjelmaa johon on varattu kymmeniä miljoonia kannustimeksi juuri siihen että nämä nämä korjaukset voidaan talouksissa tehdä sitten minä nostan vielä tämän kaupunkipolitiikan omalta ympäristöministerin lohkoltani kaupungit ovat hyvin tärkeitä kumppaneita ilmastotyössä me jatkamme kansallista kestävän kehityksen kaupunkiohjelmaa me jatkamme mal sopimuksia vahvistamme niitä pidennämme niitä teemme niistä rullaavia nämä ovat tärkeitä toimia kaupungeille niin kuin myös asuinrakentamisen lisääminen esimerkiksi ara asuntojen uudistuotantoa lisätään kymmenessätuhannessa vuodessa ja näistä puolet suunnataan nimenomaan helsingin seudulle missä kohtuuhintaista asumista tarvitaan lisää

arvoisa puhemies tässä muun muassa edustaja vikman nosti keskusteluun todella tärkeitä tasa arvo ja yhdenvertaisuusasioita tämä hallitus tulee kyllä tekemään ehdotuksia jotka parantavat tilannetta meillä on kunnianhimoinen hallitusohjelma jolla me yritämme puuttua näihin keskeisiin kysymyksiin meidän on tarkoitus luoda tasa arvo ohjelma ja on päätetty että se laaditaan kunnianhimoinen tavoite suomesta tulisi tasa arvon kärkimaa talousarvioprosesseissa huomioidaan sukupuolten tasa arvoa luodaan seurantaohjelmaa järjestelmää joka tulee kattamaan kaikki hallinnonalat sukupuolten tasa arvoa tullaan myös kaikissa keskeisissä uudistuksissa huomioimaan ja selvittämään jo etukäteen tästä palkkatasa tullaan edistämään jatkamalla muun muassa samapalkkaisuusohjelmaa sitten vielä tähän perhevapaauudistukseen tähän kysymykseen oikeastaan jo edustajat adlercreutz ja arhinmäki vastasivat mutta totta kai perhevapaauudistus on on keskeinen osa tätä tätä meidän tasa arvotyötä ja on yksi tämän hallituksen kärkihankkeista ainakin minusta se on näin

minusta tämä on kyllä myös aika ulkopuolinen riippumaton taho mitä hallituksella on ollut jos ja kun tarkastelee tätä rinteen hallituksen hallitusohjelmaa ja vertaa sitä sitä aikaisempiin hallitusohjelmiin

kyllä yhdenvertaisuuden osalta ja tasa arvon usko että löytyy parempaa hallitusohjelmaa

ministeri mikkonen puhuitte siitä että panostatte pienituloisiin mutta oletteko tullut ajatelleeksi sitä että polttoainevero lämmityspolttoainevero tietullit eli liikkumisen ja asumisen kallistuminen vaikuttavat keskituloisiin ja pian hekin ovat pienituloisia ei kai voi olla se väylä että muutamme keskituloisia pienituloisiksi jolloin meillä on suurempi määrä ihmisiä joita taas pitäisi tukea tämä ei ehkä ole kovinkaan kestävää ja

luettu tai ollaan niin hämmentyneitä viime kaudella kerroitte itse kuinka oppositiosta voi vaikuttaa hallitukseen ja täällä yritetään tuoda teille hyviä ideoita ottakaa nyt herran tähden näistä itsekin vaari koska silloin aina sanoitte että pitää kuunnella ja nyt tuntuu että korvat ovat itsellänne kiinni ja muistakaa mistä aloitimme viime kauden alussa sdpn jäljiltä oli satatuhatta uutta työtöntä

varmistamista toisen asteen maksuttomuutta rikoslakeihin muutoksia erityisesti niihin niihin lakeihin jotka koskevat naisia ja lapsia rinteen hallitusohjelma toteutuessaan suvaitsevaisuutta demokratiaa huolenpitoa ja uskokaa hyvät kollegat näitä asioita suomi todella tarvitsee jotta se olisi riittävän hyvä

puhemies hallitusohjelmassa todella on paljon hyviä tavoitteita ja kun käytetään yli kaksisataa menolisäysriviä kun ottaa kertaluontoiset huomioon niin monelle jaetaan jotain muutama asia herättää hämmennystä ehkä tärkein on se että pääministeri rinne täällä sekä eilen että tänään pyrkinyt rauhoittamaan meidän pelkojamme sillä että yhden pilkku kahden miljardin pysyvien menolisäysten katteena on yli seitsemänsataa miljoonaa euroa suomalaisilta perittäviä lisäveroja ja ikään kuin yli puolet menolisäyksistä on siis saletissa näinhän ei kuitenkaan ole nämä teidän talouslähtökohtannehan nojaavat siihen että yksi pilkku yhdeksän miljardia euroa vmn laskelmien mukaan pitäisi saada työllisyyden lisääntymisestä yli sen perusuran joka teknisessä kehyksessä on ja nyt jos te ette pysty työllisyystoimia toteuttamaan yli sen mitä vm ennustaa niin lähes kaksi miljardia tippuu alaspäin silloin pitäisi sekä jättää pysyvät menolisäykset tekemättä että pitää voimassa teidän veronkorotuksenne eikö näin ei voida ajatella että te teette seitsemänsataa miljoonaa lisämenoja pelkästään veronkorotuksilla koska nekin tarvitaan jos työllisyystoimia ei ala tulla

arvoisa puhemies ehkä nyt on syytä huolehtia siitä että perussuomalaisten eduskuntaryhmä saa myöskin ja myöskin nämä liitteet joissa nämä nämä talousluvut ja ne varsinaiset käytännön kirjaukset lukevat ei kannata lukea niitä vaaliohjelmia enää tuosta pyörökäytävältä niitä löytyy esimerkiksi edustaja ranne ja muutama muukin siellä nostivat esiin lapsiperheet vanhukset ja kun näitä liitteitä lukee niin täällä on aika paljon sellaisia asioita jotka nimenomaan panostavat lapsiin ja vanhuksiin niin lapsistrategian osalta kuin kotihoidon kuin perheiden osalta ja niin edelleen eli kannattaa tutustua kannattaa tarkkaan lukea ja mikäli ette ymmärrä niin tulkaa minulta

arvoisa puhemies täällä on paljon puhuttu tasa arvosta ja täällä on myös puhuttu ilmastosta edustaja ranne nosti esiin nämä hallituksen ilmastojohtajuusratkaisut ja jos tähän etujoukkoon pyritään minulla on siihen yksinkertainen

itse näen turpeen polton kansallisena energiamuotona joka luo työtä suomeen suomessa turpeen polttaminen katsotaan päästöjen aiheuttajaksi suomessa on miljoonia hehtaareja turvesoita jotka sitovat hiiltä tasa arvon minimissä meidän pitää siirtää ne hiilinielujen joukkoon sillä me saavutamme ilmastojohtajuuden lisäksi eilen puhuin pakkoruotsista sen unohdin sanoa että tähän asti ammattikorkeakouluja ruokkinut lukion ja amiksen kaksoistutkinto tulee kärsimään erittäin suuresti tästä pakkoruotsista

puhemies ministeri mikkonen oikeastaan totesi suuren osan siitä mitä halusin sanoa lapset ja nuoret ympäri maailmaa myös suomessa ovat huolissaan siitä onko tulevaisuutta ylipäätänsä olemassa tämä hallitus on ensimmäinen suomen historiassa joka asettaa selkeän tavoitteen suomen hiilineutraalisuudesta vuodelle kaksituhattakolmekymmentäviisi joka on se tavoitevuosi jota suomen oma kansallinen ilmastopaneeli

poliitikkoja ilmastotieteessä neuvomaan asetettu paneeli esittää toivon että voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä yli oppositio hallitus rajan jotta ne toimet mitä hallitusohjelma ilmastonmuutoksen suitsimiseksi sisältää toteutuvat olen tässä suhteessa toiveikas siksi että kokoomus ja kristillisdemokraatit olivat mukana tekemässä sitä

arvoisa puhemies edustaja koulumies käytti hyvin mielenkiintoisen puheenvuoron jota täällä ei nyt ole liiemmin debatoitu hän puhui tästä tärkeästä tuhannen lääkärin lisätavoitteesta ja laski aivan oikein siitä helsingin väestöosuuden mukaisen osuuden joka vastaavasti esimerkiksi turussa olisi neljäkymmentä juuri ne määrät tarvittaisiin kunnissa perusterveydenhuollossa lisää vastaanottotoiminnan lääkäreitä jotta meillä suomessa viisikymmentä vuotta kansanterveyslain säätämisen jälkeen toteutuisi se universaalin perusterveydenhuollon periaate joka maahamme on aikanaan säädetty ja jossa me poikkeamme kaikista kehittyneistä maista joissa yleensä pääsee perustason lääkärille viikossa ellei nopeamminkin sitä ei voi valtio tehdä sillä tavalla lahjana että se pudottaa jostakin helikopterista niitä lääkäreistä sinne vaan se tulee tehdä yhdessä kuntien kanssa kunnat olisivat voineet tehdä sen jo aikanaan erityisesti eräät hyvin varakkaat kunnat joille se olisi alle yhden desimaalin veroprosentin maksuosuus jos olisivat itse siihen panostaneet siinä vaiheessa kun lääkäritilanne oli parempi olen itse tämän muutoksen kerran tehnyt ja uskon että se pystytään tämän hallituskauden aikana tekemään

arvoisa puhemies arvoisa pääministeri joka näytti juuri poistuneen salista mikään direktiivi ei estä tasa arvoisen perhevapaauudistuksen toteuttamista odotukset olivat erittäin korkealla kun tämä hallitus aloitti nimenomaan tasa arvon edistämisen suhteen mutta nyt näyttää kuitenkin siltä että tämä hallitus ei ole valmis edistämään naisten työmarkkina asemaa esitetyssä perhevapaamallissa on monia hyviä elementtejä mutta sen sijaan se heikentää työllisyyttä lisää kustannuksia eikä korjaa naisten työmarkkina asemaa kokoomus kannattaa perhevapaauudistusta joka lisäisi naisten työllisyyttä työelämän vanhemmuuden tasa arvoa lasten osallistumista varhaiskasvatukseen jonka myös hallitus on todennut tärkeäksi tavoitteeksi tuo joustoja ja sujuvuutta lapsiperhearkeen tällainen uudistus lisäisi niin lasten kuin vanhempienkin hyvinvointia loppuun kysymys toistaiseksi olemme saaneet hallituksen riveistä nähdä työllisyyttä koskevista uudistuksista lähinnä sellaisia jotka heikentävät työllisyyttä kuten perhevapaauudistus ja aktiivimallin purkaminen ja kotitalousvähennyksen heikentäminen nyt kysynkin mitä ovat ne työllisyyttä vahvistavat uudistukset joita olette valmiit tekemään

arvoisa puheenjohtaja täällä on oppositio syyttänyt hallitusohjelmaa kaupunkien jättämisestä huomiotta mutta sanoisin kyllä että että hallitusohjelma on varsin tasapainoinen kokonaisuus joka ottaa koko suomen huomioon erityisesti nostaisin kaupunkien näkökulmasta kaksi asiaa meillä on kunnianhimoiset tavoitteet asuntopolitiikassa ja ja siinä pyritään erityisesti kohtuuhintaista asumista lisäämään sen lisäksi

suuria haasteita eriytymiskehityksessä ja lasten todellisuuden eriytymisessä tähän hallitus on nyt voimakkaasti puuttumassa ja tämä jos mikä on kaupunkipolitiikkaa johon kutsun myös

herra puhemies jatkan keskustelua perhepolitiikasta mitä valinnanvapautta on kiintiömalli jossa valtiovalta sanelee perheille kuinka monta kuukautta kukakin saa perhevapaata käyttää miksi perhe ei itse saa päättää tätä muistutan että viime syksynä väestöliiton tutkimuksessa suomalaiset nimenomaan eivät kannattaneet kiintiömallia vaan kannattivat valinnanvapautta täytyy sanoa että keskustalle täytyy antaa kiitos tässä siitä että kotihoidon tukea ei romutettu vastoin muiden hallituspuolueiden tavoitteita mutta tosiasia on se että hallitusohjelma ei tuo merkittävää ratkaisua syntyvyyden romahdukseen tämä neljännen ja viidennen lapsen lapsilisän korotus on hyvä asia mutta suurin osa lapsiperheistä jää lapsilisäkorotusten ulkopuolelle virossa korotettiin huomattavasti lapsilisiä kaikilta perheiltä ja siellä syntyvyys

ärade talman en ymmärrä tässä salissa viljeltyä kritiikkiä joka on kohdistunut ruotsin kielen opiskeluun eli niin sanottuun pakkoruotsiin

hyvin monessa maassa opiskellaan selkeästi useampaa kansalliskieltä meillä täällä suomessa esimerkiksi sveitsissä koululaiset opiskelevat neljää kansalliskieltä voiko kaksi kansalliskieltä olla meille suomalaisille niin ylitsepääsemättömän vaikeaa harvoin tapaa aikuisia jotka harmittelevat sitä että ovat opetelleet aikoinaan kieliä asenneilmapiirissä tosin näyttää olevan toisen kotimaisen kielen suhteen vielä paljon korjattavaa sillä miten me aikuiset tässäkin salissa suhtaudumme kieltenoppimiseen on suuri merkitys lastemme suhtautumiseen muun muassa ruotsin kielen opiskeluun

arvoisa herra puhemies edustajat ovaska aittakumpu ja kärnä kerskuivat aiemmin että perheiden elämää helpotetaan näin todellakin on uskottava se on nimittäin laittomasti maassa olevien yksilöiden ja perheiden kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille annetaan jatkossa mittavat peruspalvelut yhteiskunnan kustannuksella jopa oleskelulupa jos perheellä tai muulla yhteisöllä on tarjottavana sopiva työpaikka siis kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille näin koko turvapaikkajärjestelmältä viedään pohja nimittäin silloin rikoksesta ei enää rangaista vaan palkitaan jos tämä hallitus on jossakin tasa arvoinen niin siinä että laillisuus ja laittomuus ovat samanarvoisia tekoja edustaja hassi puhui aiemmin kauniita hiilineutraaliudesta ja tämä ei kuitenkaan näy maahanmuuttopolitiikassa muistuttaisin että lämpimissä maissa hiilijalanjälki on paljon pienempi kuin täällä kylmässä pohjolassa niin että toivottavasti vihreät osallistuvat ilmastotalkoisiin myös

arvoisa herra puhemies meidän hallitusohjelma on nimeltään osallistava osallistava ja osaava suomi ja sanoisin että tätä koko hallitusohjelmaa kuvaa kaksi kokonaisuutta laitetaan perusta kuntoon monelta osin niin sosiaali ja terveydenhuollossa kuin koulutuspuolella ja pidetään kaikki suomalaiset mukana tässä työssä oli ilo ja helppo olla näiden hallituskumppaneiden mukana tämä tarkoittaa

myös viime kauden jatkoa lapsistrategian muodossa niin että sektorirajat ylittäen lapset ja nuoret huomioidaan että heille tuodaan hyviä sosiaali ja terveyspalveluita kouluun ja päiväkoteihin ja sitten on myös oppivelvollisuusiän laajentaminen jotta siinäkin pidetään nuoret pidempään mukana meillä on velvollisuus pitää heidät pidempään mukana tämä on huolehtimista uudenlaista ajattelua

arvoisa herra puhemies on pakko kysyä missä määrin rinteen hallitus kunnioittaa tätä parlamentaarista keskustelua ja parlamentaarista prosessia me käymme täällä keskustelua hallitusohjelmasta joka on neljään vuoteen varmaan yksi tärkeimmistä keskusteluista ja hallituksen ministereistä lähes puolet on poissa missä on yhdeksän ministeriä uimarannalla aurinkoa ottamassa pääministeri rinne kertokaa se meille

tämä parlamentaarinen prosessi meillä tulee olla parlamentaarinen liikennejärjestelmätyöryhmä joka tekee suunnitelman hallitus sen pohjalta selonteon jonka pohjalta sitten te tuotte näitä esityksiä eduskunnalle ratkaistavaksi ette te voi tällä tavoin omin päin näitä asioita linjata eduskuntaa on kuunneltava tällainen parlamentaarinen menettely on sovittu

puhemies ei uskoisi että kokoomusedustajatkin sortuvat näin halpahintaiseen populismiin monet ministerit ovat eu kokouksissa edustamassa suomea ja suomen kantoja ja se jos joku lienee tärkeä ministerin työtehtävä arvoisa puhemies hallitus tekee perhevapaauudistuksen joka lisää perhevapaiden käytön joustoa ja tasa arvoa lisätään isien kuukausia lyhentämättä äitien käytössä olevia ansiosidonnaisia kuukausia kysymys oikeastaan kuuluu haluaako kokoomus lyhentää äidille mahdollisia ansiosidonnaisia kuukausia se käsitys tästä keskustelusta on nyt syntymässä ja edustajat essayah ja räsänen hallitus lisää perheiden valinnanvaraa ja mahdollisuutta joustoon ei pakota yhtään ketään kotiin eli olisi hyvä lopettaa tämäkin sumutus tässä salissa

esitti tärkeän huomion ja tärkeän kysymyksen kyllä todellakin on näin että tämä kaksitoista vuotinen suunnittelu on on tarkoitus laittaa käyntiin kuten hallitusohjelmassakin todetaan väyläverkoston kokonaiskuva kootaan ja arvioidaan laaja alaisesti kokonaiskehittäminen linjataan osana parlamentaarisen työryhmän esittämää kaksitoista vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa näihin ensimmäisiin vuosiin tietenkään tämä ei vielä ehdi ja kuten myös hallitusohjelmassa linjataan nyt jo lisätalousarvion yhteydessä joka ilmeisesti jo ennen juhannusta eduskuntaan tulisi laitetaan liikkeelle joitakin keskeisiä hankkeita jotka ovat siis toteutusvalmiita mutta totta kai tämä liikennejärjestelmän kokonaiskuva iso kuva on tarkoitus yhdessä parlamentaarisesti linjata sopia aivan kuten aikaisemmin olemme yhdessä tätä asiaa kaikki puolueet käsitelleet ja kyllä ainakin ministerinä aion pitää huolta siitä että että näitä isoja tulevaisuushankkeita tulevaisuusinvestointeja tullaan myös tämän

puhemies itse pohdin tätä hallituksen finanssipoliittista linjaa vielä hallitus itse linjaa sen aktiiviseksi ja vastuulliseksi mutta samalla sitten lisää kuitenkin menoja suhteessa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tekniseen kehykseen miljoonaa toisaalta tietenkin tulojakin lisätään mutta jokuhan ne maksaa ja ne miljoonaa täytyisi jotenkin pystyä kompensoimaan sinne pieni ja keskituloisille koska me tiedämme että kotitalouksien velkaantuminen on käsittämättömällä tasolla tällä hetkellä jos kaksisataa miljoonaa sitten uudelleenkohdennetaan niin meillä on vielä edelleen se kolmesataa miljoonaa siellä jäljellä ja on ajateltu että se saadaan sen työllisyysasteen nousulla mutta jos ei sitä kuuttakymmentätuhatta lisätyöpaikkaa saavuteta niin todellakin hallituksen talouspolitiikalta tippuu pohja pois näin ollen täytyisi keksiä ja täytyisi löytää paljon enemmän niitä lisätoimia ja tehtäviä joilla pystytään lisäämään sitä talouskasvua ja näitä täytyisi

arvoisa puhemies kun opposition puheenvuoroja on kuunnellut niin täytyy sanoa että tulee mieleen vanha sanonta pessimisti ei pety hallituksella on erittäin hyvä talouslinja tavoitteet seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste kuusikymmentätuhatta työpaikkaa ja selkeä yhteinen näkemys että että sitoudutaan mahdollisiin tarvittaviin uusiin toimenpiteisiinkin jos nyt päätetyt toimet eivät riitä se oli keskustan tavoite hallitusneuvotteluissa ja kaikki puolueet ovat tähän sitoutuneet kaikki tiedämme että työllisyysasteen nousu on

tuotekehityspanostuksiin ja tällä tällä koko suomen ohjelmalla me pystymme huolehtimaan siitä että kaikki suomalaiset voivat tuntea että he ovat tämän hallituksen hallituksen myönteisen kohtelun omia

riittää kiitos arvoisa puhemies edustaja vähämäki kiitos asiallisesta ja analyyttisestä puheenvuorosta keskustelukulttuurissa että pystytään maltillisesti ja syvällisesti miettien sitä talouspolitiikan linjaa pohtimaan te tunnistitte juuri ne kriittiset kohdat jotka tässä hallituksen talouspolitiikkaan liittyvät ja se on nyt nimenomaan se että hallituksen kova tahtotila on sitoutuminen siihen että plus kuusikymmentätuhatta uutta työllistä saadaan sinne vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä me tulemme tekemään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen myös suomen yrittäjien kanssa että nämä kuusikymmentätuhatta työpaikkaa lisätyöllistä tulee se on se on koko tämän rakennelman pohja se yksi pilkku yhdeksän miljardia euroa tulee sitä kautta julkisen talouden tasapainoon josta sitten kolmenasatana miljoona euroa on ajateltu käytettäväksi menojen lisäyksiin sitten verotusta lisätään tämä

ja näitten yhteisvaikutus on sellainen että jos tämä ei lähde toteutumaan kaksituhattakaksikymmentä elokuussa silloin arvioidaan teknisen kehityksen päälle tulevia lisämenoja mitkä nyt on tässä hallitusohjelmassa lanseerattu

arvoisa arvoisa puhemies on erittäin ilahduttavaa että täällä aika moni on on kiinnostunut perhevapaauudistuksesta ja tasa arvosta ja on ilahduttavaa myös että että moni opposition edustaja on on kiinnostunut ja haluaa tehdä kuten hallituskin kunnianhimoisen ja perheiden hyvinvointia tukevan näyttää kuitenkin tai kuulostaa siltä että täällä vallitsee ainakin osittain vähän epätietoisuutta siitä mitä hallitus hallitusohjelmaan on kirjannut ja sen takia haluan nyt lukea lukea tästä hallitusohjelmasta suoraan tavoitteena on että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken yhdenvertaisuus ja tasa arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät perheiden valinnan ja joustojen mahdollisuuksia perhevapaiden pitämisessä lisätään uudistus toteutetaan siten että se kohtelee tasa arvoisesti kaikkia myös monimuotoisia perheitä ja huomioi yrittäjyyden eri muodot uudistus tulee toteuttaa niin että äideillä ja isillä on yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta lisäksi perhevapaiden perhevapaiden tulee sisältää vapaasti valittava vanhempainvapaajakso molemmille vanhemmille maksetaan korotettua ansio osaa nykyistä äitien osuutta vastaavasti näin lukee siis hallitusohjelmassa

puhemies neljä vuotta sitten hallitusneuvotteluissa kokoomus ja keskusta tiesivät mikä on suomalaisen yhteiskunnan suurin huoli joka on meidän omissa käsissämme se on hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen tuleville sukupolville taloudellisen pohjan kuntoon laittaminen kestävyysvajeen hoitaminen yritystoiminnan vahvistaminen ahkeruuden lisääminen yhteiskunnassa silloin purettiin normeja panostettiin työteliäisyyteen ja ahkeruuteen tehtiin työllisyystoimenpiteitä joilla sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa syntyi päästiin oikealle uralle nyt tämä hallitus jossa edelleen keskusta myös istuu lähestyy aivan eri näkökulmasta tätä suurta haastetta kun nyt olisi pitänyt päinvastoin jatkaa samaa linjaa työllisyyden vahvistamiseksi ja yritystoiminnan uusien parannuskeinojen etsimiseksi niin tämä hallitus lisää menoja ja kiristää veroja lisää vaikka samaan aikaan talouden äärimmäisen suuret haasteet palvelujen pelastamiseksi ovat oven takana ja te ummistatte silmät tosiasioilta

arvoisa puhemies värderade talman edustaja koulumies toi omassa puheenvuorossaan esille helsinki näkökannan ja ja hyvä niin ja hyvää helsinki päivää totesitte myös että uusimaa on koko maan veturi ja näinhän näinhän tämä asia on sen takia hallitus on ottanut koppia uudenmaan kaikkien kahdenkymmenenkuuden kunnan kirjelmästä jossa halutaan ratkaista sote palvelut ja niiden vaatimat järjestelyrakenteet kuntien yhteisesti sopimalla tavalla tätä hallitus selvittää nyt yhdessä uudenmaan kuntien kanssa tämän vuoden loppuun mennessä ihmettelen hieman että tämä positiivinen asia ei ole noussut laajemmin puheenvuoroissa esille itse mainitsin tästä eilisessä debatissa onko niin että muut uusmaalaiset edustajat eivät kannata tätä hyvää asiaa ei edes kokoomus

arvoisa puhemies täytyy aluksi todeta että kyllä tässä hallituksen ohjelmassa on hyviäkin elementtejä tavoitteet ovat ainakin tärkeitä jos yritetään saada vähennettyä köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja pyritään esimerkiksi vaikkapa päihdestrategiaa tai mielenterveysstrategiaa näistä hyvistä tavoitteista huolimatta haluaisin nähdä että tehtäisiin semmoisia ohjelmia jotka oikeasti toisivat muutoksia esimerkiksi kun täällä puhutaan nuorten työllisyyden tukemisesta tai köyhyyden ja eriarvoisuuden ehkäisemisestä niin ne toimenpiteet on yleensä kolmeen lauseeseen saatu kuvattua esimerkiksi työllisyyden tukemisen osalta hakisin kun teillä on nyt köyhyystutkijakin siellä ministeriössä mukana hallituksessa että ottaisitte parlamentaarista valmistelutyötä joillekin osioille kun on yritetty jo useita kertoja esimerkiksi nuorten syrjäytymisen osalta saavuttaa tuloksia ja ne ovat jääneet saavuttamatta viime hallituskausi ei onnistunut siinä enkä usko että tämäkään onnistuu ellei sitten tehtäisi jotain yhdessä

arvoisa herra puhemies käsi sydämellä kysyn nyt pääministeri rinteeltä onko niin että tämä hallitusohjelma sisältää sellaisia elementtejä jotka takaavat sen että senaatintori ei täyty palkansaajilla ja maanviljelijöillä eikä myöskään rautatientori niin että meidän tarvitsee olla täällä huolissamme jotka tuottavat tähän yhteiskuntaan taloutta josta jaetaan hyvinvointia onko todella niin että nyt tuolla salin toisessa reunassa voidaan olla rauhallisin mielin että meillä ei tule sellaisia työtaisteluja jotka ovat aiheutuneet hallituksen toimista tämä hallitus ei ole rakentamassa minun käsitykseni mukaan sellaisia toimia jotka aiheuttavat sellaista liikehdintää jotka estävät talouden hyvää

arvoisa herra puhemies omalta osaltani iloitsen pääministeri rinteen osiosta jossa todetaan ihan selkeästi että tämä on koko suomea koskeva hallitusohjelma ja olemme käyneet keskustelua tässä salissa siitä saammeko me hakata metsiä taikka käyttää luonnonvarojamme totta kai niitä pitää pystyä käyttämään viisaasti ja järkevästi mihin tämä hallitus aidosti pyrkii ja

kun keskustellaan siitä mikä maakunta on tämän maan kannalta tärkein niin se on vähän turha keskustelunaihe kun teollisuuden vientivirtoja jotka maailmalle suuntautuvat niitä tulee joka puolelta suomea joten älkäämme langetko siihen halpahintaiseen populismiin että sanomme että joku maakunta on toista tärkeämpi tämä on kokonaisuus josta meidän pitää pitää huoli arvoisa puhemies lopuksi otan esille tämän ratojen kehittämisen päärata plussa totta kai länteen rata itään rata ehdottomasti koska itä suomi on kärsinyt siitä historiallisesta tosiasiasta että rajat muuttuivat neljäkymmentä luvulla olemme tänne asti siitä kärsineet mutta toivon mukaan asia saadaan nyt kuntoon

arvoisa herra puhemies hallitusohjelma lupaa rakentaa sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa tässä hyvässä tavoitteessa on sinänsä sisään rakennettuna melkoinen jännite ja se jännite on nimenomaan talouden ja ekologian välillä perinteisesti talouskasvu on kytkeytynyt luonnonvarojen lisäkäyttöön ja haitallisiin ympäristövaikutuksiin hallitusohjelma antaa siis ymmärtää jo etusivullaan otsikon alla että talouden ja hyvinvoinnin kasvu ei ole enää jatkossa riippuvainen luonnonvarojen kulutuksen kasvusta ja sen aiheuttamista haitallisista ympäristövaikutuksista en tiedä onko maailmassa yhtään maata jossa tämä irtikytkentä on toteutunut saksa on ehkä lähimpänä ympäristöministeri ja valtiovarainministeri voinevat avata tämän sinänsä hyvän tavoitteen realistisuutta ja tavoiteaikataulua

pyytänyt puheenvuoroa jos oikein kuulin niin kaksi viiva kolme minuuttia

arvoisa puhemies tämä keskustelu useammassakin vaiheessa tänään ja eilen on tietenkin oikeutetusti sivunnut sitä miten hallitus pystyy saavuttamaan tavoitteensa liittyen työllisyyteen minusta kai koko eduskunnalla on yksituumainen käsitys siitä ja iloitsen siitä että koulutuksella tutkimuksella ja osaamisella on siinä joka tapauksessa keskeinen rooli yritän hahmottaa tätä kokonaisuutta mitä tulee tutkimukseen ja korkeakoulupolitiikkaan ehkä lyhyesti kolmesta eri näkökulmasta ensinnäkin hallitusohjelmaan on painokkaasti linjattu opiskelijan ja korkeakoulutettavan näkökulmasta se että

koulutuksen saavutettavuuden pitää olla jatkossa vahvemmin opiskelijan oikeus toinen ulottuvuus liittyy siihen mitä haluamme viestiä korkeakouluille hyvinkin vauhdikkaiden ja vaikeidenkin vuosien jälkeen kehittämistä vakautta ja työrauhaa siitä että uudet ajatukset ja ja innovaatiot syntyvät yleensä kuitenkin alhaalta ylöspäin ja meidän tehtävämme suhteessa yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin on se että me mahdollistamme oman toiminnan kehittämisen ja omien uudistusten tekemisen ja ehkä kolmantena iso kansallinen tavoite ja uskon niin ikään että meidän on helppo löytää siinä yksituumaisuutta mikä liittyy korkeakoulutettujen määrän kasvattamiseen olemme linjanneet että kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentäneljä vuotiaiden keskuudessa korkeakoulutettujen osuutta tulisi nostaa viiteenkymmeneen prosenttiin nykyisestä neljästäkymmenestäyhdestä prosentista siihen liittyvät keskeisesti tietysti aloituspaikat ja koulutukseen pääsy mainittu saavutettavuus mutta myös ylipäätään ottaen korkeakoulukentän kokonaistoimintakyvykkyys tämä aihepiiri on väistämättä vahvasti läsnä siinä kun tavoittelemme kansallista työllisyystavoitetta ja osaamisen nousua mutta myös niin että koulutus on aidosti taustasta riippumatta kaksituhattakaksikymmentä luvullakin suomessa kaikille mahdollista rahoituksellisesti tämä tarkoittaa sitä että me vahvistamme perusrahoitusta yliopistoille neljänkymmenen miljoonan euron lisäyksellä ammattikorkeakouluille kahdenkymmenen miljoonan lisäyksellä ja lisäksi indeksikorotuksista huolehditaan täysimääräisesti koko vaalikauden ajan tämä on osa viestiä vakaudesta ja työrauhasta arvoisa puhemies edustaja niikon puheenvuoro sivusi myös vahvasti ja hienosti nuorten asemaa yhteiskunnassa iloitsemme siitä että nuorisopolitiikan linjattu että valtakunnallisen nuorisotyön ja politiikan painopiste tulee olemaan vahvasti tälläkin hallituksella nuorten syrjäytymisen laaja kokonaisuus se on kantava teema jota tuetaan muun muassa lisäeuropanoksin etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan erinomaisesti kehittyneitä ohjaamo toimintoja unohtamatta

vihervasemmistohallitus kurittaa kyllä ihan tavallisia suomalaisia perheitä eniten maaseudulla ja seutukaupungeissa asuvia perheitä tämän hallituksen toimesta polttoaineiden hinnat tulevat nousemaan tietullit ja ruuhkamaksut tulevat korottamaan autoilijoiden kustannuksia noin tuhannella eurolla vuodessa asuntojen lämmityskustannukset nousevat kotitalousvähennystä leikataan reippaasti ja itse asiassa palkkaverotus kiristyy jo ensi vuonna on arvioitu että ansiotulojen verotus kiristyy jopa puolella miljardilla ensi vuonna näin siis

herra puhemies tämä kritiikki mikä tulee erityisesti kokoomuksen suunnasta lapsiperheitä kohtaan ja nyt jopa jopa yrittäjyyttä ja työntekoa kohtaan on kyllä aika kummeksuttavaa ensinnäkin kotihoidon tuki ansaitsee kyllä kunnianpalautuksen tämä hallitus parantaa perheiden asemaa antaa niiden itse valita ja parantaa myöskin sitä että isien asema paranee perheiden perheiden myötä ja sitä että yrittäjäperheet pystyvät paremmin huolehtimaan omasta jälkikasvustaan nämä ovat niitä aitoja parannuksia mitä tulee sitten edustaja heinosen puheenvuoroon mitä tulee verotukseen verotus ei tule kiristymään päinvastoin pieni ja keskituloisilta tullaan keventämään verotusta ja kaiken kaikkiaan tämä hallitus luottaa yrittäjyyteen yrittäjiin yrittäjävähennys sitäkin te epäilitte tulee säilymään ennallaan aivan niin kuin se on tähänkin asti ollut

tai uusia lisäkustannuksia heille ikinä tuleekin ne tullaan kompensoimaan kaikki maatalousyrittäjille kerrankin tämä hallitus pitää koko suomen ja myös maatalousyrittäjien puolta

arvoisa puhemies tämä perhekeskustelu täällä salissa sekä hallitusohjelmassa keskittyy mielestäni sivuseikkoihin ja näpertelee pikkuasioiden kanssa eikä puutu todellisiin ongelmiin jotka tähän asiaan liittyvät eli siihen mikä sitä syntyvyyden alenemista todella aiheuttaa ensinnäkin ne faktiset todelliset seikat siellä taustalla se että ei ole työtä etenkään nuorilla etenkään pysyviä työsuhteita asuminen on kallista etenkin ruuhka suomessa ja sitten siellä ruuhka suomen ulkopuolella taas ei ole työpaikkoja ja liikkuminen maksaa näihin asioihin hallitusohjelma ei tuo mitään parannusta työllistämiseen ei ole mitään realistista pohjaa asumisen ja liikenteen hintaa päinvastoin nostetaan toisena kysymys on myös asenneilmapiiristä eli siitä että kun nyt pari vuosikymmentä on yritetty saada aikaan kansakuntaan hätätilaa ja ilmastoahdistusta ja luoda sellainen kuva että suomessa syntyvyys on jonkinlainen ilmasto ongelma niin kyllähän sen joku vähitellen käy uskomaan ja alkaa toimimaan näiden asenteiden mukaan mitä hallitus aikoo tehdä tämän asian korjaamiseksi

arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on vahvat kirjaukset kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi siellä satsataan kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon joten edellinen puheenvuoro hieman kummastutti lapsiperheille on luvassa vahvoja panostuksia varhaiskasvatukseen perusopetukseen ja historiallinen uudistus maksuttomasta toisesta asteesta lisäksi koululaisille on luvassa islannin mallin mukaisia maksuttomia harrastuskerhoja eikö tämä ole panostamista lapsiperheisiin perhevapaauudistus edistää tasa arvoa ja se on perheille parannus toisin kuin viime hallituskaudella suunniteltu uudistus joka olisi ollut leikkaus kahdelle kolmasosalle

perheiden valinnanmahdollisuutta lisätään isien osuutta kasvatetaan mutta sitä ei tehdä äitien kustannuksella ihmetyttää tämä kokoomuksesta tuleva kritiikki olisiko äitien vanhempainvapaaosuutta pitänyt siis pienentää
arvoisa

pääsy on erityisesti suomessa vaikeaa oecdn listauksen mukaan suomi on oikea häpeäpilkku euroopan tasolla hallitusohjelmassa luvataan että tiukennetaan hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin että pääsee kiireettömässä asiassa viikon sisällä lääkäriin tämä on hyvä hyvä tavoite ja siitä kiitos hallitukselle

tässä yhteydessä sosiaali ja terveysministeriltä milloin suomalaiset pääsevät kiireettömässä asiassa viikon sisällä lääkärin vastaanotolle ja milloin palvelusetelilaki on tulossa käsittelyyn

arvoisa herra puhemies täällä mietittiin ketkä lähtevät seuraavaksi torille osoittamaan mieltään ja kritisoimaan hallituksen politiikkaa kyllä minä arvelisin että ne ovat hoitajat koska rollaattorimarssillehan vanhukset eivät kykene lähtemään ne hiljaisimmat siellä hoivalaitoksissa eivät kyllä pääse liikkeelle rollaattorimarssille mutta hoitajat lähtevät kun on tämä hallituksen kirjaus

hoivahenkilöstöä sitova vähimmäismitoitus kirjataan lakiin niin minä haluaisin saada selville sen mitä tarkoittaa se hoivahenkilöstö miksi te ette puhu hoitohenkilöstöstä mitä tarkoittaa hoivahenkilöstö ja kuinka kauan ylipäänsä tätä hoitajamitoitusta joudutaan odottamaan mitä te sitä asiaa panttaatte se oli vain yksi virke se oli yksi kuukausi kun vielä muutama kuukausi sitten näin näin te sanoitte sitä minä kysyisin ja sanon että torilla tavataan siellä me hoitajat sitten tulemme olemaan

arvoisa puhemies hallitusohjelmaan kirjatut koulutustavoitteet ovat saaneet pääosin hyvän vastaanoton kentällä on ilmennyt huoliakin joihin toivon opetusministerin pystyvän vastaamaan miten käy koulukohtaisten soveltavien kurssien jotka ovat olleet monelle lukiolaiselle henkireikä ja jaksamista tukevia miten järjestetään uuden opetussuunnitelman mukaiset oppiainerajat ylittävät opintojaksot estetäänkö vapaa liikkuvuus lukiovalinnassa jos kunnalla ei ole varaa maksaa toiseen kuntaan opiskelijan kulkua poistuvatko valintakriteerit lukiosta jos koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus tarjota kaikille toisen asteen paikka tuleeko maksuttomuus lisäämään oppilaitosten työmäärää lukio opettajia huolettaa myös pedagogisen vapauden häviäminen kun materiaalit kilpailutetaan mitä arvoisa opetusministeri vastaisitte näihin huoliin

arvoisa puheenjohtaja

vielä kerran tähän polttoaineverokeskusteluun täällä käytetään sitä kerta toisensa jälkeen argumenttina vaikka jo moneen kertaan on tuotu ilmi mikä sen mittakaava on siihen polttoaineen hintaan vaikuttaa myös moni muu asia ja erityisesti kokoomuksen kyllä tehdään monenlaista linjausta siihen suuntaan miten liikennettä muutetaan vähäpäästöisemmäksi mikä tähän ilmastopolitiikkaan liikennesektorilla on

mikä se logiikka siellä taustalla on

miten teidän teidän näkökulmastanne liikennettä pitäisi suomessa kehittää niin että se olisi meillä jatkossa kestävällä pohjalla minä toivoisin tavallaan pikkasen rakentavampaa kritiikkiä tähän suuntaan jos jos

arvoisa puhemies tähän edelliseen puheenvuoroon arvoisat ministerit minulla on itselläni sellainen käsitys että aika monilla ihmisillä tänä päivänä on vaikeuksia maksaa pakollisia laskuja se johtuu siitä että asumisen kustannukset ovat nousseet liikenteen kustannukset ovat nousseet ja sitten terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet muita enemmän itse tutkin asiaa mahtaako tässä indeksikeskustelussa olla jotakin jutun juurta tällä vuosikymmenellä sähkövero on noussut sataviisikymmentä prosenttia taitaa olla vähän yli indeksien sähkönsiirto on noussut keskimäärin prosenttia metsäisillä eli köyhemmillä alueilla huomattavasti enemmän taitaa mennä pikkusen yli indeksien jos nostatte nytten dieselin veroa viisi senttiä niin korotukset tällä vuosikymmenellä ovat pikkusen yli kuusikymmentä prosenttia taitaa mennä vähän yli indeksien tämä on se perimmäinen syy eläkeläisköyhyyteen ja moneen muuhun köyhyyteen ja kun hallituksessa istuu myös köyhyystutkija niin minä oletan että te tutkitte tämän asian tarkkaan

viittasitte veronmaksajien lausuntoon tarkistin sen se arvio siitä viidestäsadasta miljoonasta oli annettu hallitusneuvottelujen aikana myöhemmin myöhemmin toimitusjohtaja lehtinen on on antanut myös lausunnon jossa hän ei puhu tästä korotuksesta enää mitään tämä selviää kyllä sieltä eli tämä ihan tiedoksi teille no sitten tämä kotitalousvähennyksen alentaminen ylärajaa tosiaan tiputettiin kahdestatuhannestaneljästäsadasta

edelleen muistutan ihan niin kuin eilenkin että meillä keskimääräinen kotitalousvähennyksen määrä on pikkusen yli tuhat euroa eli ehkä voi jonkin verran sen sadanviidenkymmenen euron osalta rasittaa ovat ne suurituloisimmat jotka sen suurimman osan niin kuin se tälläkin hetkellä menee muilta osin se että vähennysprosentti tipahti viidestäkymmenestä neljäänkymmeneen on verrattain pientä tietysti se mikä on ja tuntuu näissä kokonaisveronkiristyksissä on sitten polttoainevero joka on siis kuluttajahintaennusteeseen sidottu sen kautta me pääsemme siihen noin viiden sentin kokonaiskorotushintaan

arvoisa puhemies tässä on useimmissa puheenvuoroissa puhuttu lapsiperheiden ja myöskin nuorten hyvinvoinnista ja on aivan aiheellisesti myöskin todettu että tämä hallitus tekee isoja panostuksia muun muassa varhaiskasvatukseen perusopetukseen ja sinne toiselle asteelle jotka kohdentuvat nimenomaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi muun muassa subjektiivisen päivähoito oikeuden palauttaminen täysipäiväisenä kaikille suomalaisille lapsille tulee olemaan merkittävä päätös lasten yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin eteen yhtenä osana tätä kokonaisuutta hallitus on siis myöskin laajentamassa oppivelvollisuutta toiselle asteelle ja kun oppivelvollisuus laajenee niin sen myötä laajenee myöskin koulutuksen maksuttomuus sinne toiselle asteelle se tarkoittaa myöskin sitä että jatkossa pitää huolehtia siitä että aloituspaikkoja toisella on kaikille suomalaisille nuorille mutta tältä osin en ainakaan itse näe että se toisi suurta muutosta nykytilanteeseen sillä aloituspaikkoja on tällä hetkellä riittävästi kaikille toista astetta aloittaville suomalaisille nuorille ja meillä on jo aikaisemmin ollut sitoumus tämän koulutustakuun toteuttamiseksi oppimateriaalien osalta muutokset olemaan suurempia tämä tarkoittaa sitä että suomalaiset perheet eivät enää jatkossa joudu murehtimaan useita tuhansia euroja kustantavista koulukirjoista lukiopuolella tai useita satoja euroja kustantavista materiaaleista ja työvälineistä ammatillisella puolella ja se tarkoittaa myöskin sitä että siirrytään tällaiseen keskitettyyn hankintajärjestelmään myöskin lukiokoulutuksessa

arvoisa puhemies kommentoin tässä vaiheessa muutamia puheenvuoroja esille tullut liittyen vaikkapa luovien alojen kasvun mahdollisuuksiin kuten aivan oikein edustaja guzenina otti esille ne mahdollisuudet tällä hetkellä suomen bktstä ainoastaan neljä prosenttia tulee luovien alojen kautta tietenkin tavoitteemme olisi päästä yhteispohjoismaiselle ja yhteiseurooppalaiselle tasolle siinä että se voisi lähentyä sitä seitsemää prosenttia meidän taloutemme koosta ja siihen on myös erittäin merkittäviä kirjauksia ja myös taloudellisia panostuksia laitettu viime kaudellahan tuli audiovisuaalinen mediakannuste jota nyt tullaan jatkamaan ja joka on tuonut suomeen filmiteollisuuden ja televisioteollisuuden investointeja ja samalla lailla myös sitten koetetaan saada luoville aloille suurempia kasvumoottoreita lisäksi täällä peräänkuulutettiin kuinka on sitten kaiken kaikkiaan talouskasvun ja taloudellisen kasvun edistyksen laita noin niin kuin ympäristön reunaehdot huomioon ottaen

tietenkin niin että tämä on suuri kysymys kaikille läntisen maailman maille tässä hallitusohjelmassa on erittäin tiukat kirjaukset sille miten voidaan päästä kohti hiilineutraalisuutta ja jos suomi pystyy ensimmäisenä teollistuneena maana tämän tekemään sen että meidän hyvinvointimme ja taloutemme pystyisi kasvamaan ilman että me olemme riippuvaisia fossiilisista polttoaineista se on tietenkin se keskeinen kysymys josta myös muut teollistuneet maat ovat eittämättä kiinnostuneita

eilen sivuttiin edustaja eestilä otti esille nämä sähkösiirtohinnat nehän ovat varsin korkeita verrattuna siihen itse sähkön hintaan ja siksihän hallitusohjelmassa onkin tähän kirjauksia että etsitään jälleen kerran keinoja kuinka sähkösiirtohintojen kovia korotuksia voitaisiin korjata

näitä kohtaanto ongelmia useammassakin kohdassa hallitusohjelmaa niihin on puututtu ja muun muassa pk yritysten kohtaanto ongelmaan koetetaan saada ratkaisua sillä miten voitaisiin kokeilujen kautta madaltaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista miten voidaan saada siellä erinäköisiä tukimuotoja helpottamaan sitä kysymystä koska tilannehan on sen kaltainen että isossa osassa tätä maata tällä hetkellä kärsitään työvoimapulasta se työvoiman tarpeen vaihtelu on erittäin sesonkiluonteista ja näihin kaikkiin hallitus koettaa vastata jotta pääsemme siihen suureen tavoitteeseen että tässä maassa olisi enemmän työllisiä henkilöitä jatkossa

puheenjohtaja olen aika monta asiaa pyörittänyt tässä mielessäni seuratessani tätä keskustelua nyt nafti kaksi tuntia ongelma on se että tässä käydään maan ja taivaan välillä kaikki mahdolliset asiat läpi jos minä ottaisin tähän nyt ulkopolitiikan turvallisuuspolitiikan niin se tuntuisi oudolta mikä puhemies estää sen että tällainen asia käsiteltäisiin asiakokonaisuus asiakokonaisuudelta jolloin myöskin ministerit olisivat mukana keskustelussa eivätkä odottaisi sitä että että ehtivät jossakin vaiheessa jos ollenkaan vastaamaan näihin kysymyksiin huomattavasti sen jälkeen kun sen asian käsittely on kansanedustajien toimesta tullut täällä esille tämä on huomattavan huono keskustelukulttuurin malli jota me tässä tänään noudatamme ja toivoisin että että herra puhemies ottaisi vakavasti miten tässä päästäisiin jäntevämpään keskustelukulttuuriin
näistä varmasti puhemiesneuvostossa sitten keskustellaan

asteen työllisyysaste vaikka asiantuntijat ovat sitä mieltä että maailmantaloudessa on tulossa taantuma mikäli seitsemäänkymmeneenviiteen asteen työllisyysaste tavoitetaan käytännössä se tarkoittaa sitä että yhä useammat ihmiset tulevat käymään vain osa aikatöissä ja alipalkattuina

vain siksi että työllisyysaste saadaan nostettua sekö on se syy kysyn nyt hallitukselta miten hallitus aikoo motivoida työttömiä hakemaan sellaisia töitä joiden palkalla ei tule toimeen ja ministeri ohisalolta kysyn onko hallitusohjelman tarkoitus että paperittomat laittomat maahanmuuttajat sijoitetaan suoraan poliisikoulutukseen ja onko heillä panta jalassa

arvoisa puhemies on ollut ilo kuulla että monessa puheenvuorossa myös opposition edustajien puheenvuoroissa on löydetty hallitusohjelmasta kiitettävää toivottavasti niitä asioita päästään hyvässä yhteisymmärryksessä viemään eteenpäin paljon kritiikkiäkin on kuitenkin esitetty erityisesti hallitusohjelman menolisäyksiin liittyen menolisäyksiä tunnutaan tehtävän liian paljon tai liian vähän tai ne tunnutaan rahoitettavan väärin tai kohdistettavan väärällä tavalla tämä kritiikki ei ole yllättävää sillä tässä keskustelussa näkyvät puolueiden linjaerot ja arvoerot ollaan niin sanotusti politiikan ytimessä esimerkiksi kokoomus on arvostellut menolisäyksiä ripotteluksi ja siten varsin vähäpätöisiksi parannuksiksi esimerkiksi viidenkymmenen euron korotus alimpiin eläkkeisiin tai perusturvan parantaminen kahdellakymmenellä eurolla saattaa kuulostaa pieneltä mutta voin kertoa että tämän korotuksen saavien kukkarossa korotus on todellinen tervetullut ja kaivattu ymmärrän toki että tässä on selkeä näkemysero hallitus haluaa panostaa juuri niihin jotka näitä panostuksia erityisesti kaipaavat ja siksi pidän tätä valittua linjaa oikeana

muun muassa panostukset koulutukseen viime vaalikaudella vihreät ville niinistön johdolla kävivät vimmatusti sipilän hallituksen kimppuun sen koulutussäästöistä ville niinistö sanoi kuudes päivä huhtikuuta vuonna kuusitoista saisitte hävetä jos ette jo häpeä sitten hän sanoi vihreiden puolesta teen sen sitoumuksen että sinä päivänä kun me olemme siellä me palautamme koulutukseen nämä rahat mitkä te olette sieltä leikanneet hyvät vihreät nyt te olette siellä mutta te ette palauta niitä rahoja jotka sieltä on leikattu te palautatte pysyviin menoihin ehkä kolmasosan vähän laskentatavasta riippuen en tiedä kuka on tänään selitysvuorossa vaikka edustaja harjanne mutta nyt kysyn teiltä vihreiltä miten tässä näin kävi miten te petitte koulutuslupauksenne

nyt on debattipuheenvuoropaneeli jo suljettu mutta vihreät pääsevät sitten vastaamaan näihin omilla varsinaisilla puheenvuoroillaan otetaan vielä muutama muutama näitä vastauspuheenvuoroja mitä on tämän

arvoisa puhemies palaan vielä tähän varhaiskasvatuskysymykseen kyllähän te hallituksessa voitte lupailla kaikkea kivaa lapsiperheille mutta unohdatte koko ajan kuka nämä kustannukset maksaa subjektiivinen päivähoito on valitettavasti järjetöntä tuhlausta tässä taloustilanteessa miksi lapset pitää laittaa päiväkotiin jos jompikumpi vanhemmista on kotona miksi ylipäänsä teillä linja tuntuu olevan että parempi paikka pienille lapsille olisi päiväkodissa eikä kotona jos siihen on mahdollisuus lasten määrän lisääminen varhaiskasvatuksen piirissä ei todellakaan paranna varhaiskasvatuksen laatua tai näitä palveluita joista edustaja kalliorinnekin tuossa mainitsi nämä kaikki lisäykset osuvat kuntien maksettaviksi ja kunnissa tämä otetaan pois jostain muusta

arvoisa herra puhemies valtionosuudet ja nousevat koska meillä on tämä hallitus halla aho sen sijaan on linjannut että valtionosuuksien tasausjärjestelmä olisi poistettava sanasta sanaan tasausjärjestelmä on kepulaista aluepolitiikkaa mutta mitä tulee siihen että että energiaverojen korotuksia tehtäisiin jotenkin ylenpalttisesti kun perussuomalaiset olivat hallituksessa nostimme hiilidioksiditonnin neljästäkymmenestäneljästä eurosta viiteenkymmeneenneljään euroon ihan ensi töiksemme kokoomus on korottanut polttoaineveroa kaudella kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista enemmän kuin tämä hallitus korottaa kokoomuksen vaaliohjelmassa oli autoveron poisto joka kompensoitaisiin sillä että nostettaisiin esimerkiksi kaksikymmentä senttiä

puhemies palaan vielä tähän työllisyyteen ja tähän isoon kuvaan koska se ratkaisee kuitenkin sen onnistuuko teidän talouspolitiikkanne ja onko teillä varaa niihin pysyviin menoihin nyt tarkennuksen näihin lukuihin pääministeri rinne te sanoitte että tarvitaan kuusikymmentätuhatta uutta työllistä mutta minun lukemiseni perusteella se pohjaura on plus neljäkymmentätuhatta ja hallitusohjelma tavoittelee kuudenkymmenentuhannen lisäystä siihen toisin sanoen se uusien työllisten määrä jolle tämä talousohjelma on rakennettu on plus satatuhatta työllistä se on valtava määrä ja nyt kun kerran me näemme suomen pankin ennusteestakin että talouskasvu ei ole niin nopeaa kuin vielä valtiovarainministeriön pohjissa se tarkoittaa että teidän pitää saada aikaan yli satatuhatta luultavasti reilusti yli satatuhatta uutta

tämä talous ja työllisyyspolitiikan perusta on mahdoton edelleenkin te perustelitte myöskin tätä vastasyklisellä talouspolitiikalla mutta nythän sen mukaisesti jos mennään keynesiläisittäin pitäisi vielä säästää edelleenkin talous kasvaa te teette puolikeynesiläistä koska nyt on varaa ja sitten kun talous laskee niin silloin te sanotte että pitää elvyttää ei toimi

arvoisa puhemies minä tulen gdanskista itämeri komission kokouksesta ja siellä tervehdittiin suurella riemulla useissa puheenvuoroissa sitä että suomeen on saatu uusi hallitus korostettiin voimakkaasti sitä että tämän hallituksen ohjelmassa näyttäytyy kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjunta niin vahvasti sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä ollaan suomessa nyt rakentamassa itämeri näkyy aivan upeasti hallitusohjelmassa ja ennen kaikkea korostettiin sitä mikä näissä kansainvälisissä yhteyksissä tulee jatkuvasti vastaan suomi avautuu ulospäin yhteistyöhön kansainväliseen järjestelmään päin ei sulkeudu sisäänsä samasta asiasta puhui presidentti moon jae in etelä koreasta joka vieraili maanantaina täällä eduskunnassa myöskin hänen johtotähtensä ei ole liittynyt ainoastaan korean tilanteeseen ja siihen ulkopoliittiseen asetelmaan vaan talouspolitiikkaan joka on ihmiskasvoista oli hienoa käydä keskustelu ja todeta meillä on hallitus joka myöskin noudattaa tällä hetkellä ihmiskasvoista politiikkaa

näin ja tämä debatti on tällä erää käyty olen aivan varma että tänään siihen tulee vielä mahdollisuuksia uudestaan mutta mennään hetkeksi taas tähän

arvoisa herra puhemies tuosta yleisestä debatista sen verran kun oikeistokonservatiivinen oppositio sanoo että ette te pysty ette te voi niin kyllä minun viestini ennen kaikkea tuleville sukupolville nuorille lapsille on se että kyllä meidän pitää ainakin yrittää kyllä me voimme kyllä me pystymme on väärin tulevaisuutta kohtaan väittää että ei voi ei kannata aina pitää uskoa tulevaisuuteen ja aina pitää yrittää suomen historian seitsemäskymmenesviides hallitus ja sen ohjelma luovat hyvät eväät suomen rakentamiselle kohti kaksituhattakolmekymmentä lukua osallistava ja osaava suomi hallitusohjelma on ennen kaikkea koko suomen ja kaikki suomalaiset huomioiva ohjelma aluepolitiikka on nostettu keskiöön ensimmäistä kertaa liki kymmeneen vuoteen aluepolitiikka ja ja koko suomi ne kuvaavat uuden punamullan hallitusohjelmaa liian kauan suomen kehittämistä on tehty vain vahvojen ehdoilla liian kauan suomea on jaettu kahteen leiriin niihin jotka menestyvät ja niihin jotka jäävät menestymisen ulkopuolelle liian kauan suomessa on suosittu suuria ja hyljeksitty pieniä arvoisa puhemies vuonna kaksituhattaviisitoista suomen tilanne oli toinen velkaantuminen oli holtitonta työttömyys kasvoi ja usko tulevaan oli heikkoa kiitos keskustavetoisen hallituksen suomi laitettiin kuntoon virheitäkin tehtiin mutta iso kuva on selvä suomea kehittää kun perusta on kunnossa suomessa on aina tarvittu nimenomaan keskustalaista vastuullista politiikkaa jotta myös taloudesta on pidetty hyvää huolta oikeiston ja vasemmiston siis sinipunan liitto olisi jättänyt jälkeensä taas kerran ison laskun siihen meillä ei ollut varaa siksi keskusta on hallituksessa keskustahallituksen perintö mahdollistaa punamullan hallitusohjelman ja panostamisen koko suomeen arvoisa puhemies oikeistokonservatiiviselle oppositiolle on syytä kertoa mitä uusi punamulta luo tästä maasta tulevaisuutta rakennetaan nyt monin tavoin hallitusohjelma mahdollistaa mal sopimusten laajentamisen jonka myötä jyväskylän kuopion ja lahden kaltaiset kaupungit pääsevät mukaan suurten kaupunkien kehittämisohjelmaan aiemmin tämän erityskohtelun piirissä ovat olleet pääkaupunkiseudun lisäksi vain oulun tampereen ja turun kaupunkiseudut pääradan kehittäminen laajennuksineen luo edellytykset poikittaisyhteyksien kehittämiseen on selvää että hyvät yhteydet ja saavutettavuus määrittävät myös alueiden kehittymistä siksi me tarvitsemme panostuksia koko suomen liikennehankkeiden kehittämiseen hallitusohjelman hyvien kirjauksien lista on pitkä jopa uuvuttavan pitkä koko suomen työ ja yrittäjyys sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen aluepolitiikka ja maakuntamalli liikenneinvestoinnit asumisen yrittämisen ja työnteon mahdollistamiseksi koko maassa haja asutusalueilla ja kaupungeissa lähiöissä ja maaseudulla hallitusohjelmassa todetaan ettei hallitus tee työvoimapolitiikassa toimia joilla on negatiivinen työllisyysvaikutus ilman että se tekee samalla työllisyyttä parantavia tehokkaampia toimia tämä pätee myös aktiivimalliin ja siksi sen tilalle luodaan työhön kannustavia toimia metsien käytöstä ja maataloudesta ei tingitä yrittäjien ja yritysten verotusta ei kiristetä koulutuksesta tehdään työelämälähtöisempää ammatilliseen koulutukseen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen edistämiseen palkataan uusia opettajia lapsiperheiden palveluita parannetaan ja perhevapaita lisätään pienimpiä eläkkeitä korotetaan lisää poliiseja lisää sotilaita uusia hävittäjiä ja uusia veneitä puolustusvoimille lisää työtä lisää turvallisuutta ja lisää tulevaisuutta keskustan juureva kädenjälki näkyy tässä hallitusohjelmassa vahvasti rohkenen sanoa että suomen huominen näyttää taas hieman paremmalta hieman keskustalaisemmalta kiitos

arvoisa puhemies pääministeri antti rinteen hallitusohjelman tavoitteita tulee tarkastella erityisesti vasten sen talouslinjauksia

vuoden kaksituhattakahdeksan finanssikriisin jälkeen suomen talous rämpi poikkeuksellisen pitkään tänä aikana valtionvelan määrä lähes tuplattiin maailmantalouden elpymisestä talouden suhdannenoususta sekä työllisyyden kasvusta huolimatta suomen julkinen talous ei ole vieläkään tasapainossa nyt tilanne tulee tuskin tästä ainakaan paranemaan tai ainakaan sen varaan ei voi laskea maailmantaloudessa ja politiikassa on paljon epävarmuutta ja ristiriitaisuuksia ennustettavammassa ja vakaamman kasvun maailmassa uuden hallitusohjelman linjalle olisi ehkä saattanut löytyä jonkin verran enemmän perusteita hallitusohjelmassa on kuvailtu monia hyviä tavoitteita tai ainakin toiveita mutta on selvää että talouden tai muidenkaan realiteettien pohdinta ei ole kiinnostanut yhtä paljon mikäli suhdanne kääntyy ja riskit realisoituvat tulojen ja menojen kuilu repeää nyt kasvatettavia kustannuksia voidaan joutua rahoittamaan vielä lisää velalla tai myymällä omistuksia tai sitten kuluja yksinkertaisesti karsitaan niin kuin nyt on jo vihjattukin arvoisa puhemies monessa asiassa hallitusohjelman tavoitteet ja todellisuus tuskin tulevat myöskään kohtaamaan itselläni on huoli varsinkin liikkumisen ja asumisen korkeista kustannuksista mikä tietysti näkyy monien ja mikä tietysti heijastuu myös työmatkustamiseen entisestäänkin vaikka nimenomaan työvoiman liikkuvuus maan sisällä on saatava toimimaan huomattavasti paremmin merkittävä puute uudessa hallitusohjelmassa on myös suhtautuminen kansalaisten arjen ostovoiman ja tavanomaisen omistajuuden kehittämiseen mitä ei ohjelmassa juuri ole tai se on ainakin jäänyt toisenlaisten valintojen taakse kotimaisen ostovoiman vahvistaminen ja suomalaisen omistajuuden kehittäminen ovat kuitenkin taloutemme kehityksen pullonkauloja kotitalouksien ostovoima kotimainen omistajuus kohottavat suomalaisten elintasoa sekä tuovat taloudellista itsenäisyyttä ja puskureita vaikeiden aikojen varalle elinvoimainen talous tarvitsee sekä ostovoimaisia kotimarkkinoita että vientimarkkinoita ostovoimaiset kotimarkkinat ovat tärkeä kasvualusta yrityksille ja ponnahduslauta monille yrityksille myös kansainvälistymiseen tämä asia olisi ollut tärkeää vihdoin nostaa sille kuuluvaan arvoon arvoisa puhemies näistä lähtökohdista johtuen kannatan edustaja tavion esittämää epäluottamusehdotusta arvoisa puhemies nostan hallitusohjelmasta esiin myös muutaman myönteisen näkökohdan työllisyysasteen nostaminen tietysti sinänsä tavoitteena tärkeä koulutus ja tutkimuspanostuksia tarvitaan ja elinikäistä oppimista on kehitettävä työllisyyden hoidossa kuntien roolia on aiheellista voimistaa kuten ohjelmassa todetaan hallitusohjelmassa luetellaan myös monia hyviä tavoitteita joiden sisältö jää auki esimerkiksi jää nähtäväksi mitä osatyökykyisten aseman edistämiseksi tarkoitettavat keinot pitävät sisällään ja mikä on niiden vaikuttavuus niin tärkeä kuin asia onkin teen myös yhden ehdotuksen harkittavaksi ohjelmassa on nostettu esiin rahoitusmarkkinoiden vakavat häiriötilanteet ja varautuminen niitä varten tässä yhteydessä esittäisin että olisi järkevää kiinnittää huomiota myös kansainvälisiin yritysostoksiin jotka kohdistuvat maamme kannalta erityisen kriittiseen infrastruktuuriin resursseihin tai teknologiaan vaarantamatta investointisuojaa annos tervettä kriittisyyttä on paikallaan ja siksi sopivia kontrollimekanismeja olisi syytä kehittää esimerkiksi talouspoliittisen ministerivaliokunnan alaisuuteen muun muassa yhdysvalloissa on tällainen instituutio joka tarkastelee tämänkaltaisia suoria ulkomaisia investointeja turvallisuushaasteiden monimuotoistuessa hankaloituessa ja samalla arkipäiväistyessä olisi syytä pohtia lisäksi erityisen ministerityöryhmän perustamista joka keskittyy kansalliseen turvallisuuteen

arvoisa puhemies täällä on monesta kulmasta kehuttu tätä pääministeri rinteen hallituksen ohjelmaa ja onhan siellä paljon hyviä tavoitteita se on aivan selvä asia mutta meillä suomalaisilla on sellainen vanha viisaus että jos jokin on liian hyvää ollakseen totta niin taitaa olla niin ettei se ole totta tästä syystä joudun ihan tällaista yleistä varovaisuusperiaatetta noudattaen yhtymään tähän edustaja orpon epäluottamusesitykseen rinteen hallitusta kohtaan on aivan päivänselvää että tavoitteet ovat hyviä mutta kun tämä hallitusohjelman talouspuoli on valitettavasti niin heikoissa kantimissa kuin se on meillä on suuri vaara että ajaudumme ylivelkaantumisen tielle ja tiedämme että velkaantuminen varsinkin jos lähtee tällainen holtiton velkaantuminen käyntiin on suoraan leikkaamista lapsiltamme ja lastemme lapsilta jotka joutuvat sitten näiden

työllisyystavoite sinänsä on aivan oikea nostaa työllisyysastetta seitsemäänkymmeneenviiteen niin konkreettiset toimet puuttuvat no onneksi yksityisen sektorin toimijat ovat esittäneet että haluavat investoida suomeen haluavat luoda tänne työpaikkoja ja erityisen kiinnostuksen kohde on tällä hetkellä suomalainen metsäala on vireillä konkreettisia hankkeita joista esimerkiksi kemijärvelle boreal biorefin hankkeen osalta odotetaan ihan näinä päivinä viranomaisten lupapäätöksiä siitä voidaanko biojalostamo lähteä toteuttamaan samaan aikaan metsä group on esitellyt kemiin merkittävää biojalostamoinvestointia nämä ovat molemmat miljardiluokan hankkeita joilla tuodaan suomeen työtä ja toimeentuloa rakennetaan pohjaa hyvinvoinnille ja näin tulisi niitä hyviä työpaikkoja mitä hallitus kieltämättä kipeästi kaipaisi että nämä hallituksen hyvät tavoitteet saadaan täytettyä kysyn nyt pääministeri rinteeltä ovatko nämä investoinnit tervetulleita vai eivätkö nämä ole on harmillista että hallituksen ministerit ovat olleet kovin eriseuraisia tämän asian suhteen tähän tarvitaan selvä selvyys koska siellä paikkakunnalla on muitakin toimijoita kuin vain nämä investointeja tekevät yritykset siellä on monia pieniä yrittäjiä jotka haluaisivat uskoa oman paikkakuntansa tulevaisuuteen rakentaa sinne asuntoja aloittaa siellä monenlaista yritystoimintaa tehdä juuri sitä mitä tarvitaan jotta kaikki suomen alueet pysyvät vireinä ja menestyvinä nyt tarvitaan selkeä linja hallitukselta metsäpolitiikan ja investointien toivottavuuden

elikkä tämä hallitus kannattaa sellaisia hankkeita jotka lisäävät suomessa työllisyyttä ja jotka ovat osa sitä ilmastonmuutoksen kokonaisuuteen ja meillä on nyt tällä hetkellä aika monia tämmöisiä metsäteollisuuden uusia uusia hankkeita pohdinnassa on aivan varma että nämä yhtiöt miettivät myöskin sitä mitkä toiminnot sitten jatkuvat jos uusia hankkeita tulee ja kyllä minun käsitykseni on se että me kykenemme yhdistämään ja metsäteollisuuden raaka aineiden varaan perustuvan tulevaisuuden rakentamisen suomessa oikealla tavalla en olisi kovin huolissani edustaja auttona nyt siitä mitä tapahtuu lapissa metsäteollisuuden investoinneille

arvoisa puhemies aluksi kannatan edustaja tavion esittämää epäluottamusehdotusta kansa pannaan hallituksen holtittomuuden maksajaksi järkevä taloudellinen ajattelu nojaa aina tosiasioihin jokainen meistä tietää sen omissa menoissaan tai kuten suomalainen sananlasku sanoo suu säkkiä myöten tulevaisuuden oletusten on perustuttava realismille ei toiveille tai harhaiselle ajattelulle merikapteeni ei voi aina olettaa purjehtivansa aurinkoisessa säässä jos merikapteeni ei välitä merenkäynnistä tai tuulista niin edessä on haaksirikko sama pätee tähän meidän uuteen hallitukseemme laiva ajaa karille uusi hallitusohjelma perustuu hurskaille toiveille siitä että talouskasvu säilyy parissa prosentissa ja että työllisyysaste saavuttaa

seitsemänkymmenenviiden prosentin tason normaalin kansainvälisen ja siitä heijastuvan kotimaisen talouskehityksen oloissa ennusteet näyttävät päinvastaista talous jäähtyy eilen tulleet suomen pankin ennusteet vahvistavat tämän merkillisintä hallitusohjelmassa on se että keinoja työllisyyden parantamiseksi etsitään kolmikantaisesti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa asia voi osoittautua yhtä vaikeaksi kuin ympyrän neliöiminen jos joku muistaa yhtään matematiikasta arvoisa puhemies esitetty hallitusohjelma nojaa talouskasvuodotuksissaan villiin optimismiin ja tosiasioiden päättäväiseen kieltämiseen katsokaa mitä tapahtuu maailmalla kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa kehittyville talouksille yhden pilkku kahdeksan prosentin kasvua mutta eu itse ennustaa suuria ongelmia tulevaisuudessa brexit ja kauppasodat tulevat laskemaan tätä ennustetta suomelle tämä tulee olemaan tuhoisaa sillä me elämme viennistä hallituksen usko tulopuolen jatkuvuuteen ja keinot sen rahoittamiseen ovat sanalla sanottuna vastuuttomia se että lainanottoa vältellään valtion omaisuuden myymisellä on kauniisti sanottuna järjetöntä luulisi että esimerkiksi ulkoministeri haavisto muistaisi sen miten carunan myynti toi vain hitusen ja kansalaisille loputtomat sähkönsiirtomaksut hallitus myy valtion omaisuuden ja kansa pannaan maksumieheksi valtion omaisuuden myynti halvalla ja sitten se että kansalaiset joutuvat maksamaan maltaita luonnollisista monopoleista on kaikkien järjellisten periaatteiden vastaista arvoisa puhemies pelkään pahoin että viiden sentin hallitus törmää arkielämän faktoihin aluksi edessä on todellisuuden kieltäminen aivan samoin kuin kaksituhattakahdeksan jolloin edellinen suuri lama iski meihin silloin sdp kykeni jopa pari kertaa varoittamaan hallitusta tulevasta lamasta mutta nähtävästi demarien talouspoliittiset ajatukset ovat muuttuneet niistä päivistä

ovat pettyneitä he halusivat muutosta mutta saivatkin veronkorotukset ja polttoaineen hinnannousun maksettavakseen mitä tästä seuraa mitä tulevat poliittisen historian tutkijat sanomaan tästä omalaatuisesta hallituksesta näyttää siltä että tästä vihervasemmisto kokeilusta tulee jonkinlainen hallitusten linnunpelätin johon historioitsijat tulevat viittaamaan pelolla ja vavistuksella kysytään miten tämä oli mahdollista tehdä kansalaisten mieleen jää tästä ajanjaksosta painajaisia se oli aika kun duunarien rahat loppuivat se oli aika kun autolla ajava oli vihollinen omassa maassaan se oli aika kun kepu romahti arvoisa puhemies minne tästä hallitusohjelmasta unohtui vientiteollisuus ja tuleva hyvinvointi miksi tavallinen kansa joutui maksumieheksi lopuksi hyvääkin tästä hallitusohjelmasta löytyy luonnonsuojeluun panostaminen sata miljoonaa on kansallista ja isänmaallista politiikkaa oikea ekoteko haluan jättää paremman maan tuleville sukupolville

arvoisa herra puhemies

erityistä huomioita sillä etenkään lapsemme eivät voi olla mitään koe eläimiä joiden oireista ei välitettäisi hallitusohjelmassa luvataan selvittää sisäilmasta sairastuneiden tilanne siten että sisäilman vuoksi työpaikkakyvyttömät eivät jää ilman toimeentuloa hyvä kirjaus mutta vieläkin tärkeämpää on ymmärtää että monet työpaikkakyvyttömät haluavat ensisijaisesti takaisin töihin puhtaisiin tiloihin ja vasta toissijaisesti sosiaaliturvan pariin jos työnteko ei kerta kaikkiaan enää onnistu hallituksen tulisikin pyrkiä ensisijaisesti tukemaan tämän ryhmän työelämään osallistumista sen sijaan että nyt korostetaan vain työelämästä pudonneiden toimeentuloa kuten sosiaaliturvaa kaiken lisäksi hallitusohjelmaan on nyt kirjattu monia asioita varsin laveasti hallitus ei kerro esimerkiksi sitä millä tavoin sisäilmasta kärsivien asumisen tukemiseen liittyvä selvitys tehdään käytännössä tai miten osatyökyvyttömien osalta huomioidaan myös sisäilmasta sairastuneet yhtenä osatyökyvyttömien ryhmänä sisäilmasairaille hallitusohjelma tarjoaa monia hienoja kirjauksia mutta toivottavasti ne eivät jää pelkiksi puheiksi vaan puheet puheet muuttuvat myös teoiksi hallitus on nyt asettanut riman todella korkealle tämän ryhmän kohdalla arvoisa puhemies koulumaailmasta on saatu huolestuttavia tietoja siitä että lasten ja nuorten keskittymiskyky on viime vuosina heikentynyt ja että oppimistulokset ovat rapistuneet luku ja laskutaidosta alkaen samaan aikaan lasten ja nuorten stressi ja uupumus ovat pahentuneet entisestään opettajilla jopa tätäkin enemmän kaiken lisäksi opettajan ammatin vetovoima on laskussa oppimistulosten erot ovat kasvaneet ja eriarvoisuus on lisääntynyt hallitus on luvannut että toisesta asteesta tehdään jatkossa maksuton tarkoitus on erittäin hieno kenenkään ei pidä pysähtyä vanhempien taloudelliseen tilanteeseen nyt on kuitenkin ilmassa merkkejä siitä että hallitus ei ole kulkemassa tämän asian suhteen oikealla tiellä vaan asiassa voi käydä huonosti pelkään että hallitus ampuu ohjuksella kärpästä ja kylvää rahaa tasaisesti kaikille sen sijaan järkevämpää olisi niin tässä kuin monessa muussakin asiassa kohdentaa lisätuki niille jotka sitä todella tarvitsevat tuen jakamista kohdistetusti ei haluttu koska se olisi ollut hallituksen mielestä ihmistä leimaava tällainen argumentti on kuitenkin hutera koska noin ajatellen pitäisi sitten poistaa asumistuki ja moni muukin harkinnanvarainen tukimuoto kokonaan kuinka hallitus on ajatellut suunniteltavaksi koulua käymättömien avustamisen heidän määränsä tulee varmasti lisääntymään meillä on paljon nuoria etenkin teini iässä olevia jotka eivät pysty monien ongelmiensa vuoksi käymään täysipainoisesti koulua heitä yrittävät auttaa opettajat terveydenhoito lääkärit psykiatrinen tuki lastensuojelu ja eri viranomaiset koulut joutuvat lisäksi joustamaan mittavissa määrin ja pudottamaan vaatimuksiaan jotta tällaiset oppilaat pystyvät valmistumaan edes rimaa hipoen yhdeksänneltä luokalta jos oppivelvollisuus pitenee kuten hallitus nyt esittää uskon että tuettavien oppilaiden määrä kasvaa selvästi siihen olisi hyvä varautua jo nyt suunnittelemalla heille tukiportaat eli kuka auttaa ketäkin missä vaiheessa jotta jokainen lapsi ja nuori saisi parhaan mahdollisen koulutuksen lähtökohdista riippumatta kouluissa erilaisia hankkeita syötetään opettajien ja oppilaiden ajan kustannuksella yhä tiiviimpään tahtiin opetussuunnitelman käyttöönotto on vielä vaiheessa ja uusia hankkeita joissa opettajan niskaan kaatuu hankkeiden toteutus tuodaan jatkuvalla tahdilla kouluun aikaa ei ole lisää mutta vaateet opettajan suuntaan kasvavat ja kuorma kaatuu helposti oppilaiden kannettavaksi

ihmissuhdetyön ammattilainen kuka auttaa opettajaa ja oppilasta haastavissa kohdissa ei kuraattorilla eikä psykologilla ole terapeuttista osaamista olisi hyvin perusteltua tuoda ratkaisukeskeistä matalan kynnyksen terapiaa alakouluille oppilashuollon lisäksi tukea sinne missä sitä todella tarvitaan tätä asiaa on jo pilotoitu ja tulokset sekä palaute ovat olleet erittäin hyviä niin oppilailta kuin erityisesti opettajilta ja oppilashuollolta eli avaimet ongelman ratkaisuun löytyvät jo ministeri ministeri andersson nyt tarvitaan vain rohkeutta muutokseen ja yhdessä tekemiseen tämä sijoitus olisi miljardien säästö pois tulevista kustannuksista

puhemies tässä tuli kerrankin sellainen puheenvuoro opposition puolelta jossa oli hyvin paljon sellaista mieltä kuitenkin täsmentäisin sen verran että hallitusohjelmassa on asumiskohdassa tällainen yleiskirjaus jossa sanotaan että selvitetään ja varmistetaan eduskunnan aiemmin hyväksymien rakennusten rakennusten kosteus ja homeongelmia koskevien kannanottojen toteutuminen tämä kattaa myöskin ja muiden sisäilmasta sairastuneiden sosiaaliturvaan kuuluvia asioita sen lisäksi tässä on rakentamisen puolella lueteltu paljon toimenpiteitä joilla tätä asiaa ryhdytään korjaamaan sitoutuu siihen että jatketaan viime kaudella aloitettua terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan ohjelmaa ja toivon että siinä päästään myöskin konkreettisemmalle asteelle kuin viime kaudella
puhujalistaan edustaja ikonen

arvoisa herra puhemies hallitusohjelmassa on monta asiaa se edistää monella tavoin hyvinvointia ja lupaa panostaa koulutukseen ympäristöön tasa arvoon ja moniin muihin kestävää kehitystä edistäviin teemoihin suurin huoleni hallitusohjelmassa on se että se sisältää suorastaan hengästyttävän määrän lupauksia joista moni on hyvä mutta kalliiden lupausten määrä on valtava suhteessa rahoituspohjaan omat huoleni ohjelmassa liittyvät kyvyttömyyteen tehdä valintoja kipeitäkin sellaisia se näkyy strategiapainopisteiden puutteellisuudessa kestävyyden nimissä toimia olisi voinut priorisoida ja kohdentaa vaikuttavammin arvoisa pääministeri totesitte että taloutta hoidetaan ihmistä varten mikä sanottu kestävänä taloudenhoitona tästä kehikosta ymmärrän itse sen että hoidamme silloin taloutta tämän päivän tarpeiden lisäksi lapsiamme ja lapsenlapsiamme ajatellen että heidänkin on mahdollista elää hyvinvoivassa suomessa hallitusohjelmaa lukiessani mieleeni hiipi pelko siitä että kun kaikkea kivaa luvataan tässä hetkessä kaikille ja ripotellaan rahat yli sataan kohteeseen ja unohdetaan samalla tulevaisuuden tarpeet ja edellytykset niiden täyttämiseen meidän rahkeemme riittävät tulevaisuudessa se ei mielestäni ole vastuullista lupasitte onneksi kuitenkin sen että pysyviä menoja ei lisätä ilman että tiedossa on pysyviä tuloja ja että takaatte kestävän talouden joka nojaa työllisyyskasvuun tavoitteena seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste onkin hyvä mieluummin tulisi tähdätä vielä korkeammallekin mutta vastausta vaille on jäänyt tässä näiden päivien aikana kysymys miten tähän päästään ja päästäänkö ohjelma vaatisi tuekseen myös uskottavia toimia yritystoiminnan edistämiseksi ja työllisyyden nostamiseksi eli talouden pohjan luomiseksi toivon että hallitus korjaa viimeistään toimeenpanovaiheessa tämän puutteen ohjelmassaan sitten koulutukseen koulutuspanostuksista olen iloinen korkeakoulujen indeksijäädytysten perumisesta kiitän kuitenkin jo edellistä hallitusta sillä se oli toteutumassa riippumatta pääministeri rinteen hallitusohjelmasta myös yliopistojen pääomituksen se oli jo päätetty olisin nähnyt mielelläni osana hallituksen ohjelmaa sillä vain vahvalla osaamisella ja korkeatasoisella tutkimuksella suomi voi menestyä toisen asteen panokset kohdentanut parempaan tukeen ja laittanut enemmän painoa varhaisiin vuosiin pelko jonka olen kuullut monesta toisen asteen oppilaitoksesta on se että oppivelvollisuuden pidentämiseen tarvittava raha on pois opetuksesta ja johtaa heikompiin oppimateriaaleihin moni näistä arjen tuntijoista keskittäisi rahaa mieluummin tukea tarvitsevien henkilöiden opetukseen pienryhmissä ja yleensä mahdollisuuteen kohdata aikuinen tasaisin väliajoin vaikein kysymys oppivelvollisuuden ja motivaation näkökulmasta on se miten nuoret voisivat omaksua ulkoapäin heille asetetun koulutuksen motivoivaksi tippuminen koulupolulta ei tapahdu hetkessä ja siksi olisi tärkeintä investoida juuri varhaiskasvatukseen ja nuorten varhaisiin vaiheisiin jotta heikkoa koulumenestystä oppimisvaikeuksia syrjäytymistä sekä työttömyyttä voidaan tehokkaasti ehkäistä kun puhutaan vaikuttavimmista keinoista tässä kohtaa olisin toivonut tarkempaa vaikuttavuusarviointia siitä miten nuorten kouluttautumista voidaan tukea ja keskeyttämisiä ehkäistä sitten vielä näistä ratahankkeista on hyvä kuulla että perusväylänpidon parlamentaarisesti sovitut panostukset etenevät mutta muuten liikennekirjaukset jäivät hallitusohjelmassa kuitenkin valitettavan pyöreiksi niin liikkuvien ihmisten yritysten kuin ilmastonkin vuoksi on hyvä että esimerkiksi kaupunkien väliset ratayhteydet eli päärata turun tunnin juna ja itärata mainitaan ohjelmassa epäselväksi kuitenkin jää miten niitä tullaan käytännössä viemään eteenpäin hankeyhtiöitten avulla haettiin aikaisemmin rahoitusratkaisua jolla näitä voitaisiin viedä eteenpäin edustaja kurvinen puhui täällä kuitenkin eilen valinnasta junien välillä mistä itselleni heräsi pelko asetetaanko hankkeet nyt vastakkain valtiovarainministeri kertoi lisäksi mediassa että tunnin juna nytkähtänee eteenpäin entä päärata ja itärata esimerkiksi pääradan kohdalla suunnittelun liikkeelle saamisella alkaa olla kuitenkin jo polttava kiire yli puolta suomea palvelevan pääradan suunnittelutavoitteina on yhä oltava nopeuden nopeuden ja kapasiteetin lisääminen ja suunnittelun ripeä toteutus niin että pääratakin ehtii mukaan eu rahoituksen hakuun tässä ei ole aikaa aikailla aikaikkuna tähän sulkeutuu nopeasti ministeri marin kertoi että yhtiön valmistelua jatketaan mutta aikataulu ei eilen käynyt ilmi kysynkin miten nopeasti suunnittelu saadaan liikkeelle ja ehditäänkö mukaan eu hakuun ja aivan lopuksi kommentoin vielä tätä kaupunkipoliittista keskustelua täällä on noussut hyvin esiin helsingin huoli edustaja koulumiehen aloitteena ja siihen on saatu vastauksia mutta on nostettava kyllä esiin myöskin se että on mietteliäs olo sikäli mitä tämä merkitsee muiden suurten kaupunkien osalta kaupungit on otettu tässä ohjelmassa esiin mikä on hyvä asia tämä kolmannen hallinnon tason luominen ottaen huomioon suuret kaupungit joitten merkitys koko suomen vetovoimalle on erittäin suuri kirjausmuodot saavat miettimään vedetäänkö suuria kaupunkeja ainoastaan pääkaupunkivetoisesti vai tunnistetaanko sote uudistuksessa muiden suurten kaupunkien itsenäisyys ja ja alueelliset vahvuudet esimerkiksi kansainvälinen kilpailu koskee muitakin suuria tamperetta turkua oulua muita rahoitus miten se otetaan miten esimerkiksi tehtävien tulevaisuus täällä vilautellaan maakunnan ja kuntien tehtävien selvitystä eli on pelko miten käy muitten suurten kaupunkien ja tähän ihan viimeiseksi vielä toivon että että ei kavenneta sitä vain asuntopolitiikkaan vaan katsokaa mallia edellisen hallituksen piirissä tehtiin tällainen laaja monipuolinen kaupunkiohjelma jos strategiaa teette niin hyödyntäkää niitä anteja sieltä kiitoksia

arvoisa puhemies

ei ole mitään järkeä että jo reiluilla keskiansioilla palkansaajalle jää käteen tienaamastaan lisäeurosta alle puolet ihmiset osaavat kyllä laskea kannattaako työ jokaisen pitäisi saada pitää oman työn hedelmistä nykyistä suurempi osa hyvä hallitus olkaa rehellisiä ja sanokaa suoraan verotus kiristyy arki kallistuu suomen kokonaisveroaste on jo tapissa veronkorotusten tie on kuljettu loppuun tien päässä on suo johon ihmisten ja isänmaan mahdollisuudet uppoavat arvoisa puhemies hallituksen lukuisten lupausten rahoittaminen nojaa seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteeseen niin pitääkin tärkeät hyvinvointipalvelut kuten kannatettavat panostukset kasvatukseen koulutukseen ja osaamiseen voidaan rahoittaa kestävästi vain työn ja yrittämisen kautta

järjetöntä kateuspolitiikkaa kotitalousvähennys lisää työllisyyttä kuten hallituspuolue rkp on aiemmin vahvasti korostanut ja se auttaa erityisesti ruuhkavuosia eläviä perheitä ja senioreita arjessa todellisuuskriittinen hallitus tekee liikkumisestakin paikoin niin kallista että töihin ei välttämättä kannata enää lähteä polttoaineveroa korotetaan tuntuvasti sekä sallitaan järjettömät ruuhkamaksut uusi hallitus on kaikkien aikojen autoiluvastaisin onko hallitus vieraantunut suomalaisesta arjesta kaikki eivät pääse töihin pyörällä tai ratikalla auto on välttämätön auto on vapautta auto on tasa arvoa auto on järkeä ihmisten aika ei ole ilmaista pääministeri rinne viittasi eilen siihen että polttoaineen hinta voi nousta maailmanmarkkinahinnan johdosta enemmän kuin hallituksen korotusten seurauksena miksi ihmeessä te sitten korotatte vielä päälle veroja bensaveron korotus luvataan kompensoida vain pienituloisille ja keskituloisten progressio sen kiristyy arvoisa puhemies silkkaa järjettömyyttä edustaa hallituksen päätös sallia ruuhkamaksun periminen uudenmaan työssäkäyviltä cityvihreät saivat siis tahtonsa läpi kun keskustaa ja rkptä ei ilmeisesti kiinnostanut ruuhkamaksun salliva laki tarkoittaa käytännössä että ruuhkamaksu myös tulee uudellemaalle pääkaupunkiseudulla esitetyn suunnitelman mukaan kehä kolmosen ulkopuolelta keskustaan pendelöivän ruuhkamaksu tietäisi jopa tuhannenkuudensadan euron lisälaskua vuodessa tämä maksu rokottaa suhteessa eniten pienituloisia aikooko liikenneministeri marin todella sallia uuden regressiivisen superveron entä uusmaalaisten luottamuksen vaaleissa saaneet pääministeri rinne sekä ministerit kaikkonen harakka ja blomqvist miten te voitte hyväksyä tällaisen maksutaakan uusmaalaisille palkansaajille

mäntsäläläisen hoitajan tuusulalaisen pienurakoitsijan raaseporilaisen opettajan ja sipoolaisen insinöörin työhön kohdistuva maksutaakka voi nousta jopa yli satakolmekymmentä euroa kuukaudessa tällainen on suunnitelma tämä ei ole koko suomen hallitusohjelma toisin kuin täällä on vakuuteltu tämä ei ole toimeliaiden ja autoilevien uusmaalaisten hallitusohjelma ruuhkamaksua perustellaan usein ilmastosyillä kyseessä ei ole kuitenkaan päästöihin kohdistuva haittavero vaan uusi ahkeruuteen kohdistuva vero arvoisa hallitus miksi te aiotte rangaista ahkeraa onko tavoitteenanne ahkerien suomen sijaan köllöttelijöiden suomi en voi monista hyvistä kirjauksista huolimatta tukea tätä hallitusohjelmaa se on faktaresistentti niin suomalaiselle arjelle kuin talouden realiteeteille

arvoisa puhemies hieman korjaan tätä vaihtoehtoisen todellisuuden maailmaa mihin edustaja vestman meni elikkä pieni ja keskituloisten verotus tulee keventymään ei kiristymään siis pieni ja keskituloisten verotus tulee keventymään ei kiristymään se toteutetaan eläketulovähennyksellä perusvähennyksellä ja työtulovähennyksen korjaamisella siis pieni ja keskituloisten verotus tulee keventymään polttoainevero on viisi senttiä vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolmen tasossa lisää litralle

verrattuna viisi senttiä kaksituhattakaksikymmentäkolmen tasossa se tulee kuluttajahintaindeksin mukaan nousemaan näitten vuosien aikana siis hintojen nousun mukaan tulee nousemaan polttoaineverotus ei yhtään sen enempää ja vielä haluan todeta että en tunnistanut kyllä mistään noita ruuhkamaksuihin liittyviä lukuja mitkä te on ehkä tulossa laki joka mahdollistaa ruuhkamaksut kaupunkien kuntien päättäminä mutta missään vaiheessa ei ole todettu niitten sisältöä vielä tällä hetkellä mihinkään suuntaan kaupungit päättävät

myönnän muutaman vastauspuheenvuoron

ärade talman tosiaankin siis hallitus ei päätä ruuhkamaksusta vaan tekee mahdollisesti lainsäädäntöä joka ne ja silloin kaupungit päättävät ja kokoomus taitaa vieläkin kuitenkin olla tämän alueen suurin puolue joten asia on pitkälti taitavien kokoomuspoliitikkojen käsissä maksut tulevat jos he sellaisia haluavat mitä kotitalousvähennykseen tulee niin tästä on tietenkin erilaisia näkemyksiä mutta tätä kirjausta ei olisi tullut ellei vm olisi todennut että tällä ei ole negatiivisia työllisyysvaikutuksia bensaveron korotus jos ymmärsin oikein niin edellinen puhuja vestman toisaalta paheksui bensaveron korotuksia ja sitten paheksui ruuhkamaksuja koska ne eivät kohdistu polttoaineeseen eli eivät ole bensaveron korotuksia ja minä en tästä kiertävästä logiikasta oikein pääse nyt perille

arvoisa puhemies pääministeri rinne totesi äsken kuin myös edustaja adlercreutz että tämä ruuhkamaksun salliva laki säädetään mahdollisesti nyt kuitenkin hallitusohjelman kirjaus näyttää hyvin ehdottomalta siellä todetaan että tällainen laki joka sallii ruuhkamaksujen käyttöönoton kaupunkiseuduilla säädetään eli pyytäisin tältä osin nyt täsmennystä mistä te olette hallitusneuvotteluissa tarkalleen ottaen päättäneet kysyn myöskin ettekö todella tunne uudenmaan seudulla tehtävää maankäytön asumisen ja liikenteen mal suunnittelua johon suoraan viittasin puhuessani tästä jopa yli tuhannenkuudensadan euron vuosikustannuksesta kehä kolmosen ulkopuolelta tänne kantakaupunkiin pendelöivien palkansaajien osalta tämä on todellisuus tämä on todellinen suunnitelma jota tällä hetkellä laaditaan ja ainoastaan odotetaan että tällainen salliva laki täällä eduskunnassa säädetään kehotan tutustumaan tähän suunnitelmaan
olen kirjannut vastauspuheenvuorot edustajille kärnä savola viitanen eestilä kiljunen adlercreutz

arvoisa herra puhemies pääministeri rinne vastasi hienosti tähän polttoaineveron korotukseen että kyseessä on tosiaan indeksikorotus tämä on puitu nyt moneen kertaan täällä se on kuluttajahintaindeksiin sidottu ja sitten tämä suuri kuva hallitusohjelmalla on sitouduttu siihen että liikenteen verotukseen tehdään kokonaisuudistus jossa huomioidaan alueelliset erityispiirteet ja samalla varmistetaan että tulo ja varallisuuserot eivät kasva

on hallituksella paljon pohdittavaa millä tavalla se tehdään mutta nämä reunaehdot ovat varsin hyvät tätä ruuhkamaksukeskustelua kyllä hämmästelen itse olisin kyllä tyytyväinen täällä helsingissä eli jos on rakennettu miljardeja maksava joukkoliikennejärjestelmä yhteisillä verovaroilla niin eikö ole hyvä että luodaan järjestelmä jolla voidaan kannustaa sen käyttämiseen itse olisin mikäli olisin tämän kaupungin johdossa hyvin tyytyväinen että tällainen lainsäädäntö on on tulossa ja kiittelisin hallitusta siitä
arvoisa herra puhemies virvoitusjuomaveron laajennus viisikymmentä miljoonaa euroa online kassakonejärjestelmät sataneljäkymmentä miljoonaa euroa maksuja sähköveroluokan korotuksia sata miljoonaa euroa lisää maksuja eun ulkopuolelta tulevien alvivapaiden tuotteiden poistaminen neljäkymmentä miljoonaa euroa arpajaisveron korotusta miljoonaa euroa asuntolainojen korkovähennysoikeuden poistaminen kahdeksankymmentä miljoonaa euroa valtavia veronkorotuksia ja lisää kuluja tavallisille kansalaisille mutta mistä nämä olivat nämä olivat kokoomuksen vaaliohjelmasta niitä mitä kokoomus on vaatinut eli kokoomus on itse asiassa vaatinut paljon lisäveroja ja tämä hallitus on varsin maltillisesti toiminut ja niillä korotuksilla mitä tulee saadaan aikaan tälle kansakunnalle hyvinvointia ja mitä tulee polttoaineverotukseen se on indeksikorotus hyvin maltillinen semmoinen ja olenpa aivan varma että kokoomus olisi tehnyt tämän korotuksen vielä suurempana kuin mikä se nyt on

herra puhemies samalla tavalla minä tässä teroittelin katsettani kun katselin tätä kokoomuksen verolinjaa siellä lämmityspolttoaineitakin kokoomus verottaisi ihan tavallisen kansalaisen lämmityspolttoaineita enemmän kuin tämä hallitus verottaa ja kokoomus olisi jopa kotitalouksien sähköveroa hyvänen aika sata miljoonaa korottamassa toisin kuin tämä hallitus se ei tee sitä että kotitalouksien sähkövero nousisi kuten kokoomus toivoo

me kompensoimme ne sitten veronkevennyksillä yleisesti mutta kuinka ollakaan nehän olisivat sitten hyväosaisille suuntautuvia veronkevennyksiä mitä annettaisiin sinnehän kokoomuksella on paljon varaa tuossa äsken jo kritisoitiin ettei saisi olla sitä solidaarisuusveroakaan jota kaikkein hyväosaisimmat maksavat jotta me voisimme tarjota meidän vanhuksillemme hyvän hoidon meidän lapsillemme tasa arvoisen koulutuksen mistä arvoisa kokoomus te sitten nämä rahat koulutukseen otatte kun veronkevennykset annetaan hyvätuloisille ja tavallisia kotitalouksia rokotetaan sähköveron korotuksilla

arvoisa puhemies tämä liikenteen verotus on aika mielenkiintoinen asia ainakin edellisellä hallituksella ja sen edustajilla oli se käsitys että ensin pitäisi maahan luoda kokonaisjärjestelmä miten liikennettä verotetaan ja vasta sen jälkeen arvioida mitenkä ruuhkamaksut siihen niveltyvät koska näissä on aika iso ero jos on ruuhkamaksut niin jos olen oikein käsittänyt ne maksut menevät kaupungille on kokonaisvaltainen järjestelmä silloin verotetaan liikennettä ja minun täytyy arvoisat ministerit sanoa että sillä järjellä mikä minulle on annettu minä en tiedä epäoikeudenmukaisempaa veroa kuin autoilun verotus sillä kerätään ajoneuvoverolla autoverolla polttoaineverolla ja alvllä yli kuusi miljardia ja jossakin itä suomessa on perheitä joilla on pakko olla kaksi autoa ja täällä pärjää nollalla autolla minä en tiedä miten voi olla tämmöinen verotus eikö kukaan teistä keskustassa rupea kritisoimaan miten voi olla näin epäoikeudenmukainen verotus joka aiheuttaa itse asiassa segregaatiota maan tasolla miettikää ministerit pitäisikö tälle liikenteen verotukselle oikeasti tehdä jotakin vai jatketaanko kolmekymmentä vuotta vanhalla järjestelmällä joka ei toimi
arvoisa puhemies ehkä yleisperiaatteena liikenneverotuksessa olisi se että jos käyttöä halutaan verottaa niin silloin se on polttoainevero se on selkeimmin selkeimmin käyttöön kohdistuva vero edustaja vestmanille joka tässä käytti puheenvuoron näistä ruuhkamaksuista mielelläni vastaisin suorastaan vantaan kaupunginvaltuutettuna tunnistan hyvin ne ongelmat mitä näillä ruuhkamaksuilla täällä pääkaupunkiseudulla on mutta tunnistan myöskin sen selkeän tilanteen että se päätös asiasta tullaan tekemään helsingin kaupunginvaltuustossa vantaan kaupunginvaltuustossa ja espoossa ja niin edelleen jos pääkaupunkiseudusta on kysymys siellä tämä debatti tullaan käymään ja minulla on siihen myöskin reunahuomautukset jotka liittyvät tämän ruuhkamaksun käyttöönottoon en pidä sitä täysin järkevänä

puhemies olen samaa mieltä edustaja vestmanin kanssa siitä että ruuhkamaksut eivät välttämättä ole se paras tapa vähentää päästöjä niihinhän näillä ruuhkamaksuilla ensisijaisesti pyritään mutta kummastuttaa kovasti se että kun hsl joka täällä pääkaupunkiseudulla vastaa vahvasti myöskin mal suunnittelusta näitä ruuhkamaksuja peräänkuuluttaa samaan aikaa se heikentää esimerkiksi omassa kotikaupungissani espoossa joukkoliikenneyhteyksiä eli se logiikka on täysin nurinkurinen pitäisi lähteä siitä että joukkoliikenneyhteyksiä parannetaan ihmiset saavat valinnanvapauden haluavat käyttää sujuvia ihmislähtöisiä käyttäjälähtöisiä joukkoliikenneyhteyksiä eikä niin että tulee näitä ruuhkamaksuja pakosti mikä eriarvoistaa ja pahimmassa tapauksessa rajoittaa esimerkiksi tavallisia lapsiperheitä heidän

myönnän äsken lukemani listan lopuksi vielä viimeisen vastauspuheenvuoron keskustelun herättäneelle edustaja vestmanille
arvoisa puhemies edustaja savolalle ensinnäkin että kokoomuksen verolinjan ja tämän ohjelman ero on siinä että kokoomuksen ohjelmassa oli miljardin euron kevennys työn verotukseen teillä on kahdensadan miljoonan euron kevennykset työn verotukseen ja seitsemänsadankolmenkymmenen miljoonan euron kiristykset seitsemänsataakolmekymmentä miljoonaa

selkeästi tunne uusmaalaisten työtä tekevien perheellisten arkea on eri asia asua uudellamaalla kuin helsingin kalliossa kutsun teidät tutustumaan sipoolaisen perheellisen arkeen voitte sen jälkeen tehdä johtopäätökset siitä ovatko tällaiset toimivat joukkoliikenneyhteydet käytettävissä sen lisäksi haluan sanoa että te ette voi ulkoistaa vastuuta tämän ruuhkamaksun osalta nyt kaupunkiseuduille jos te päätätte tällaisesta laista ja ruuhkamaksu tulee uudellemaalle vastuu vastuu on teidän tämä on kehyskuntavero jolla on tarkoitus heikentää kehyskuntien elinvoimaa ja houkuttelevuutta ymmärrän että tämä sopii helsinkiläisille päättäjille ja tämä saattaa sopia myös maakuntien päättäjille pian kehyskunnissa ei ole enää kenelläkään varaa asua

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva hallitusohjelma on viiden puolueen yhteistyössä laatima työ jonka jonka vapaan tulkintani mukaan kaikki hallituspuolueet tuntuvat tuntevan omakseen eli oman puolueensa näköiseksi se on erittäin hyvä lähtökohta hallitusyhteistyölle hallitus ja hallituksen tekemä politiikka on aina enemmän tai vähemmän kompromisseja siinä jokainen puolue joutuu luopumaan asioista ja antamaan jossain periksi jotta jokin itselle tärkeämpi asia menee eteenpäin kompromissikin sinällään positiivisena sanana näyttäytyy tämän hallitusohjelmatyön kohdalla ilmeisen lievänä yhteistyötä kuvaavana muotoiluna maailmantilan ilmiöpohjainen tarkastelu tilannekuvan toteaminen ja tavoitteiden asettaminen sekä tarvittavien keinojen kirjaaminen on realisoitunut lähes kaksisataasivuiseksi ohjelmaksi jota voi luonnehtia viiden puolueen symbioosin tuotokseksi ja positiivisen muutoksen siemeneksi joka alkaa versomaan ja toivottavasti vauhdilla myös kasvamaan kasvua tarvitaan seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen tavoittaminen on on kova tavoite mutta tavoitteiden pitää ollakin kovia hallitusohjelma lähtee siitä että se on mahdollista kun vain talous ja suhdanteet pysyvät hyvällä kasvun tiellä kuusikymmentätuhatta uutta työllistä on tavoitteena ja sen saamiseksi osatyökykyisten vaikeasti työllistyvien nuorten ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten yhä parempi työllistyminen on tärkeässä asemassa tämä vaatii myös panostuksia työllisyyspalveluiden tehostamiseen tässä pitää kuitenkin noudattaa sitä ajatusta että ihmisten kannustaminen positiivinen tukeminen ja kouluttaminen on tehokkaampaa kuin kiristäminen pakottaminen ja kepittäminen siksi onkin erinomainen asia että hallitusohjelmassa on myös kirjattu työttömiä rankaisevan aktiivimallin leikkurin poistosta jota on käsittääkseni jo alettu sosiaali ja terveysministeriössä purkamaan korjatkaa jos olen väärässä arvoisa puhemies kasvun ja menestyksen moottorina on elinkeinoelämän tuloksellisuus niin kansainvälisesti kuin kansallisesti suomella on hyvät edellytykset menestyä kansainvälisesti meidän korkean koulutuksen osaamisen ja tutkimuksen ansiosta hallituksen ohjelmassa tähän halutaan panostaa tukemalla tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaa aiempaa enemmän ilmastonmuutoksen luomat haasteet ja ympäristön monimuotoisuuden heikentyminen on otettava vakavasti ja omien toimien lisäksi niihin globaalisti siinä on suuri mahdollisuus myös suomalaisella tutkimuksella tuotekehityksellä ja sitä kautta koko elinkeinoelämällä ja suomalaisella teollisuudella nyt kun koko kevät on leveämmistä hartioista puhuttu niin leveämmät hartiat tarvitaan myös suomen vientiteollisuudessa cleantech bio ja kiertotalous muun muassa ovat omiaan tuomaan voimaa sinne viennin hartiaosastoon pienet ja keskisuuret yritykset työllistäjinä tulee huomioida myös entistä paremmin korkeampaa työllisyysastetta tavoitellaan hallitusohjelman kirjauksissa on niitäkin tavoitteita huomioitu kuten ensimmäisen työntekijän palkkausta tukeva toimintamalli sekä muun muassa paikallisen sopimisen edistäminen arvoisa puhemies itse henkilökohtaisesti olen tyytyväinen hallitusohjelman tavoitteissa ja hengessä siihen että siinä todellakin pyritään nyt lisäämään hyvinvointia laajasti eläkeläisten ja lapsiperheiden tukia parannetaan perusturvaa parannetaan ja yleensäkin pienituloisten ostovoimaa parannetaan pienituloisten ostovoiman nousu näkyy myös paikallisen pienyrittäjän kassassa koska kun eläkeläinen saa viisikymppiä tai perustuloon tulee parikymppiä kuukaudessa lisää niin mihinkä se menee se ei mene sijoitusrahastoihin vaan apteekkiin tai kauppaan yleensä lähellä kotoa sitä kautta myöskin se näkyy työllisyydessä yrittäjillä on mahdollisuus työllistää positiivinen kierre on omiaan nostamaan yleistä hyvinvointia ja mielialaa hallitusohjelman mielestäni yhden näkyvän linjan ongelmia ennalta pitää olla jatkossakin entistä korostuneemmin vaalikausien yli kestävä punainen lanka on aina edullisempaa puuttua ongelmiin ajoissa kuin hoitaa niitä jälkihoidon puolella kalliisti jos ollenkaan on kysymys sitten lasten ja nuorten hyvinvoinnista tai esimerkiksi terveydenhoidosta siksi tämä hallituksen linja joka vahvistaa lasten ja nuorten tukea varhaiskasvatusta koulutusta ja perusterveydenhuoltoa on erittäin hyvä lisäksi haluan vielä jonkinnäköisenä urheiluihmisenä sanoa liikunta asiasta liikuntaan panostetaan myös elikkä kuusikymmentä miljoonaa euroa lisää liikuntaan hallitusohjelmassa kirjataan myöskin

se että liikuntapoliittisen selonteon esityksiä viedään eteenpäin ja näin se on paremmin mahdollista kun rahoitusta lisätään liikunta on tärkeää myöskin ennalta ehkäisevässä työssä kun puhutaan terveydenhoidosta ja liikkumattomuudesta kaikki tiedämme että on eri laskutapojen mukaan useiden miljardien lasku jos

liikunnan edellytyksiä ei paranneta toivotan menestystä ja tuloksellisuutta pääministeri rinteen erinomaisista ministereistä koostuvalle hallitukselle ja tuen sitä

arvoisa herra puhemies kyllä se ihan niin on mitä täällä on todettu moneen kertaan niin eilen kuin tänäänkin että on iloista se että kansa äänesti muutoksen puolesta ja nyt olemme päässeet sitä toteuttamaan varsin hyvällä hallitusohjelmalla mennään oikeaan suuntaan mennään sen suuntaan että jokainen ihminen on laulun arvoinen eriarvoisuutta torjutaan ja työllisyyttä parannetaan kaiken kaikkiaan sellainen pieni särö mikä tässä keskustelussa niin eilen kuin tänään on ollut joka on jäänyt itselleni kovin epäselväksi on ollut kokoomuksen linja joka äsken tuossa debatissa meni entisestään omituisemmaksi jos näin voi sanoa nimittäin olemme eilen yrittäneet kysyä moneen kertaan kannattaako kokoomus lisäsatsauksia koulutukseen kannattaako kokoomus sitä että vanhusten hoivaa pistetään kuntoon toisaalta ikään kuin ollaan kannattavinaan mutta toisaalta samaan aikaan moititaan että menoja ei saisi lisätä ja muun muassa juuri äsken puheenjohtaja orpo käytti puheenvuoron jossa hän moitti hallitusta tällaisesta puolikeynesiläisyydestä eli nyt pitäisi pikemminkin leikata hän sanoi nyt pitäisi pikemminkin leikata sitäkö tämä nyt tarkoittaa että kokoomus nyt olisi kuitenkin edelleen jatkamassa sitä edellisen hallituksen kokoomuslaista linjaa että nyt sitten leikataan koulutuksesta vanhusten hoivasta eläkkeensaajilta kaikkea tätä ja jos näin ei ole jos te haluatte panostaa jos te kannatatte niitä koulutuspanostuksia panostuksia eläkeläisten toimeentuloon jos te kannatatte niitä mitä tietenkin toivon koska hallitus niin on tekemässä niin sitten toivoisin teiltä näkemystä myös siihen mistä te löytäisitte siihen rahoituksen sillä tehän olette samaan hengenvetoon hyvätuloisille antamassa edelleen veronkevennyksiä ja moititte muun muassa sitä solidaarisuusveroa joka oli viime kaudellakin käytössä ja

silloinen oppositio nosti esiin ja mistä kansalaiset tulivat vaalien alla kentällä hyvin vahvasti viestimään se oli huolta eriarvoistumisesta ja siitä että suunta on muutettava se oli huolta jokapäiväisestä toimeentulosta leikkausten loputtomasta tiestä ja indeksileikkauksista joita tuli niin pienituloisille eläkkeensaajille kuin monille pienivaraisille ihmisille ja on erittäin tärkeää että tämä leikkausten tie on nyt ohi on erittäin tärkeää että eläkkeensaajien

me odotamme aktiivimallin leikkuri pistetään roskakoriin ikäihmisten hoivaa parannetaan koulutuksessa esimerkiksi toinen aste tulee maksuttomaksi ja oppivelvollisuutta laajennetaan nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ja itse iloitsen valtavasti siitä että työllisyyttä esimerkiksi tuetaan sillä että satsaamme luovaan talouteen kulttuuriin kaikkeen tähän sillä saa paljon uutta elinvoimaa ja työtä tähän maahan puhemies kun puhuin tuosta eriarvoisuudesta en malta olla loppuun mainitsematta tästä kirjasta kohtaa asuntopolitiikka josta myös itse olin neuvottelemassa siellä säätytalolla ja ja saimme aikaan kyllä hienoja kirjauksia täällä on mainittu muun muassa edustaja heinäluoma tuossa omassa puheenvuorossaan kertoi että tässä puhutaan vahvasti lähiöistä niiden

enemmän ihmisten kotien peruskorjaukseen satsataan ja kiinnitetään huomiota myös esimerkiksi ikäihmisten asumisen tarpeisiin kuten vaikkapa sitten näihin yhteisöllisyysmuotoihin yhteisökoteihin samaan aikaan puutumme myös esimerkiksi rakentamisen laatuun ja pohdimme miten voidaan auttaa näitä ihmisiä jotka näiden ongelmien kohteeksi ovat joutuneet eli kiteytettynä puhemies tämä on hyvä ohjelma ja tästä on hyvä jatkaa ja varmasti sitten konkretiaa saamme jatkossa kosolti lisää

arvoisa puhemies mitä tulee korkeakouluihin niin niin minusta hyvä ajatus olisi myydä valtion omaisuutta kymmenellä miljardilla ja täräyttää se yliopistojen pääomaan miettikääpä sitä näiden maapähkinärahojen sijasta mutta tarkoitukseni oli varsinaisesti puhua kokonaistaloudesta tästä makrotilanteesta mehän olemme nyt valtiovarainministeriön voimassa olevan ennusteen mukaan tilanteessa jossa ennustetaan koko seuraavalle nelivuotiskaudelle korkeasuhdannetta niin kuin sen taloustieteilijät ajattelevat eli toteutunut tuotanto on ennusteen mukaan korkeampi kuin potentiaalinen tuotanto se on korkeasuhdanteen määritelmä sellaista aikaa pitää käyttää hyväksi julkisen talouden vahvistamiseen nyt spekuloidaan sillä mitä tapahtuu kansainväliselle kehitykselle mutta oikeasti äsken sanoin tarkoittaa sitä että me olemme vähintään suhdannetasapainossa tai hieman sen yli meillä ei siis ole enää juurikaan käyttämättömiä resursseja ja se näkyy siinä miten törmätään työvoimapulaan me alamme törmätä meidän omiin tarjontarajoitteisiin ja se tarkoittaa sitä että itse asiassa siinäkin tapauksessa että kansainvälinen talous jatkaisi ihan normaalia kehitystään meillä ei enää ole näköpiirissä sellaista elpymisloikkaa työllisyydessä tuotannossa kuin mikä meillä oli kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakahdeksantoista sen takia tämä työllisyystavoite on niin hurja moni täällä tuntuu ajattelevan että se tulisi jotenkin osittain itsestään sipilän hallituksen aikana se tuli osittain itsestään ja niillä reformeilla joita tehtiin ja joita niitäkin haukuttiin liian koviksi saatiin aikaan ehkä neljänkymmenentuhannen työllisyyskasvu nyt näinä tulevina neljänä vuotena ei voi laskea mitään minkään suhdanneautomatiikan varaan koska me me olemme jo normaalitilanteessa te varmaan ymmärrätte sen ja silloin koko se kuusikymmentätuhatta pitää tehdä erilaisilla reformeilla jotka vahvistavat talouden tarjontapuolta erityisesti työvoiman saatavuutta ja työvoimaan osallistumista eli laskevat rakenteellista työttömyyttä silloin se ei ole kovin ihme arvoisa hallitus että me jotka hallitusohjelmaa luemme emmekä löydä sieltä ainuttakaan reformia jolla tämä tehtäisiin kysymme tämän kysymyksen totta kai

omassa blogissani ja valtiotieteen tohtori vesa vihriälä joka kaiketi oli keskustan asiantuntija hallitusneuvotteluissa vastasi blogissani näin huolesi ovat perusteltuja ohjelma ei todellakaan sisällä konkreettisia työn tarjontaa lisääviä ja työvoiman kohtaantoa parantavia toimia jotka voisivat vaikuttaa vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä no teillä on selvästi se ajatus että nämä reformit tilataan työmarkkinajärjestöiltä mutta nämä samat työmarkkinajärjestöt ovat suomessa ja kaikissa maissa yleensä vastustaneet sellaisia toimenpiteitä joilla työllisyyttä saadaan tepsivästi ylös kyllä se kuusikymmentätuhattakin on mahdollinen mutta kun hallituksen lähtökohta on että mitään kannustimia terävästi parantavia uudistuksia ei tehdä eli tätä niin sanottua keppilinjaa ei saa käyttää niin silloin se ei enää ole mahdollinen elinkeinoelämän keskusliiton tuoreessa ulostulossa luetellaan sellaisia mahdollisia keinoja esimerkiksi aika terävä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus se olisi kovaa keppilinjaa sitten kyllä minä varmaan tuen tällaisia hyviä uudistuksia tässä salissa mutta en oikein näe että se on yhteensopiva hallituksen muun ajattelun kanssa paikallinen sopiminen on

no paikallista sopimistahan voidaan suomessa edistää niin että se lisää työllisyyttä jos puretaan järjestäytymättömien yritysten ja niiden järjestäytymättömän henkilökunnan syrjiviä neuvottelukieltoja mutta kun siellä lukee sitten sivulla satakolmekymmentäneljä paikallista sopimista edistetään työ ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta se on nimenomaan sak slangia sen on sinne sakn neuvottelija kirjoittanut se tarkoittaa samaa kuin viime kaudella minkä edustaja kulmunikin keskustalaisena hyvin tietää että lakimuutokset ovat kiellettyjä no eihän silloin paikallinen sopiminen voi mitenkään edistyä kun samalla näemme että ainoat konkreettiset ehdotukset joita tässä hallitusohjelmassa on ovat sellaisia jotka vähentävät työllisyyttä perhevapaauudistus näin tehtynä vähentää työllisyyttä aktiivimallin purkaminen vähentää työllisyyttä työttömyysturvan ja eläke etujen nostaminen vähentää työnteon kannustimia niin arvoisa puhemies ei kai se voi ketään ihmetyttää että me kyselemme täällä tämän hallitusohjelman uskottavuuden perään kiitos

puhemies edustaja vartiainen te luitte vain osan tuosta saamastanne vastauksesta vihriälältä vihriälältä hän toteaa että olette kuitenkin aivan liian ankara tai liian hätäinen kritiikissänne ohjelmassa on nimittäin tarkastuspisteitä ja turvalausekkeita joiden tarkoitus on yhtäältä varmistaa että työllisyyttä tukeviin politiikkatoimiin ryhdytään ja jos tavoitteen saavuttaminen ei ole näköpiirissä arvioidaan aiemmin tehtyjä menopäätöksiä uudelleen aivan niin kuin olen todennut useampaan kertaan täällä edustaja vartiainen tämä hallituksen lähtökohta plus työllistä on kova se on kova tavoite ja ymmärrän täysin sen että on huolta tällä hetkellä siitä miten nämä konkreettiset toimenpiteet saadaan rakennettua hallitusohjelmassa todetaan selkeästi että mitään keinoja ei suljeta ennalta pois ne käydään kaikki läpi ja arvioidaan näiden tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta jos tavoitteet eivät toteudu ne menolisäykset jotka sisältyvät hallitusohjelmaan sen teknisen kehyksen päälle tullaan arvioimaan uudelleen ja toteuttamaan toisella tavalla tai ei sitten laisinkaan lähtökohta on se että plus kuusikymmentätuhatta uutta työllistä pitää saada lisää jotta tämä hallituksen talouspolitiikka pitää kutinsa

arvoisa puhemies edustaja vartiainen ja edustaja orpo täällä aikaisemmin ovat sanoneet että täällä sirotellaan rahasia ja ja nämä ovat vain tämmöisiä maapähkinöitä kun puhutaan tämän hallituksen koulutusinvestoinneista nyt puhutaan aivan historiallisista investoinneista kun pysyviin menoihin laitetaan kaksisataakuusikymmentä miljoonaa ja investointeihin miljoonaa ja ja voin sanoa kun olin tuolla koulutuspöydässä neuvottelemassa kolme ja puoli viikkoa että tämä koko koulutuskenttä yliopistot ja korkeakoulut on täysin traumatisoitunut teidän

jälkeen ja nyt päästiin paikkaamaan sitä tuhoa mitä siellä on aiheutettu edustaja vartiainen ehdottaa täällä yliopistojen pääomittamista ja se on myös tavoite jota yliopistot itse ovat ajaneet mutta ei se tätä rahoitustilannetta paikkaa koska siihenhän voidaan käyttää vain tätä pääomien tuottoa mutta olen samaa mieltä siitä että yliopistojen ja korkeakoulujen painotus ei ehkä sillä tavalla näy nyt näissä korkeakouluinvestoinneissa kuin pitäisi näkyä ja siinä riittää paljon työtä hallituksella

arvoisa puhemies nyt ollaan mielestäni ihan ihan ytimessä siinä mitä edustaja vartiainen kävi omassa puheenvuorossaan läpi ja miten pääministeri siihen vastasi jos nyt ymmärsin oikein pääministerin vastauksen se oli siis se että jos tämä työllisyystavoite ei toteudu

vähennetään tai niistä luovutaan tarkoittaako tämä nyt sitten esimerkiksi sitä että saattaa olla että sitä viittäkymmentä euroa joka tulee niille pieneläkeläisille ei ehkä tulekaan tarkoittaako se sitä että ei pidennetäkään jos siihen ei ole rahaa tarkoittaako se sitä että maatalouden ympäristökorvauksia ei tulekaan jos siihen ei ole rahaa ja mitä kaikkea muuta tarkoittaako se sitä että niitä rahoja jotka ovat tulossa luonnonsuojeluun sata miljoonaa ei tulekaan jos se tätä tarkoittaa niin silloin meidän huolemme tästä tästä taloustilanteesta on on aiheeton mutta ei ole kyllä huoli sinänsä nämä asiat ovat nimittäin hyviä mihin te olette näitä rahoja laittamassa

arvoisa puhemies koko hallituksen talouspolitiikan peruslinja on se että työllisyysaste nousee se ei ole pelkästään tämän hallituskauden tämän vaalikauden asia vaan jos me meinaamme pärjätä hyvinvointivaltiona tulevaisuudessa siitä että eläkeläiset saavat riittävästi toimeentuloa ja hoivaa ja jos me haluamme huolehtia siitä että meidän lapset tulevaisuudessa saavat hyvää koulutusta kaikilla asteilla ja se koulutusaste tulee nousemaan niin että pärjätään kaksituhattakolmekymmentä luvulla ja myöhemmin se edellyttää sitä että me saamme suomalaisen työikäisen väestön työllisyysastetta nousemaan meillä on ikääntyvä väestönkehitys työikäisen väestön osalta ja joka vuosi tarvitaan enemmän ihmisiä töihin siitä porukasta joka on työikäistä väestöä sen takia tämä

pitää olla yli kahdeksankymmenen prosentin työllisyysaste ja sitä kohti tämä hallitus nyt kulkee sillä varmistetaan se että suomalainen yhteiskunta hyvinvointivaltio pärjää ja että ne tärkeät tärkeät palvelut suomalaisille ihmisille voidaan toteuttaa hyvinvointivaltion palveluina nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita joita pitää yhdessä viedä eteenpäin

linden

arvoisa herra puhemies nyt olemme keskustelun ytimessä nämä viimeksi käytetyt puheenvuorot liittyvät kaikki hallituksen talouspolitiikkaan

faktoilla en ole kirjoittanut tätä puheenvuoroani etukäteen tämä ei ole linjapuheenvuoro jossa toistaisin nytten kymmenkunta hallitusohjelmaan sisältyvää hyvää asiaa en myöskään käytä tätä koko viittä minuuttia siihen että demonisoisin opposition käyttämiä puheenvuoroja

eivät ole tulossa heti ensi vuoden budjettiin vaan hallituskauden aikana

se on kaksi prosenttia tästä valtion budjetista siis olemmeko me yhdeksästäkymmenestäkahdeksasta yhdeksästäkymmenestäkahdeksasta prosentista samaa mieltä että se on siellä budjetin pohjissa niin kuin se nyt on ja nyt me keskustelemme siitä ovatko nämä yksi pilkku kaksi miljardia oikein painottuneita tai tulisiko ne painottaa jollakin muulla tavalla tässä on muutamia erittäin tärkeitä lukuja olen tämän yksi pilkku kaksi miljardia maininnut ja niin kuin täällä usein on tullut esille siitähän seitsemänsataakolmekymmentä miljoonaa euroa olisi tulossa verotuksen tuottoarviointien kasvulla itse asiassa yhdeksänsataakuusikymmentä miljoonaa koska verotusta esitetään kahdensadankolmenkymmenen miljoonan euron edestä alennettavaksi jotta se kohtaantuisi solidaarisemmin kuin se tällä hetkellä kohtaantuu sitten siellä on kolmensadan miljoonan euron arvio jonka verran työllisyyden parantuminen tuo lisää julkiseen talouteen siellä on kahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa käyttämättömistä rahastoista ja sitten siellä on kahdensadan miljoonan euron vähennykset nykyiseen ja kun kuuntelin radiota tänä aamuna tänne tullessani niin

siellä yrittäjäjärjestön edustaja itse sanoi että kolmesataa viiva neljäsataa miljoonaa itse asiassa olisi kenties ollut oikeampi summa vähentää näitä yritystukia mutta näistä asioista on vaikea löytää yksituumaisuutta niin kuin täällä ollaan aikaisemmilla kausilla huomattu täällä eilen ihmeteltiin suuresti näitä kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja yritän nyt hieman yhdellä pienellä esimerkillä havainnollistaa sitä logiikkaa tämä on kyllä ihan sieltä pienimmästä päästä mutta minun mielestäni esimerkki on sillä tavalla erinomainen

tätä tarkoittaa tämänkaltainen uudentyyppinen tulevaisuusajattelu että me voimme laittaa rahat tiettyyn menoon sitten toisessa kohtaa tätä dynaamista taloutta tapahtuu säästöjä ja kun sitten arvioidaan muutaman vuoden päästä uudelleen tilanne ne säästöt mahdollistavat tämän toiminnan jatkamisen tämä on se logiikka joka tietysti täällä on myös sata kertaa suuremmissa asioissa mukana

arvoisa herra puhemies

kaikki haluamme liikennepuolella on tärkeää että väylien korjausvelkaa lähdetään parlamentaarisen valmistelun pohjalta lyhentämään liikenneyhteyksien merkitys kasvulle ja elinvoimalle on äärimmäisen suuri me kaikki maakunnan edustajat tiedämme sen siksi liikenneverkkoon panostaminen niin alempiasteisessa tieverkossa kuin suurien ratahankkeidenkin kohdalla on äärimmäisen tärkeää tunnin juna hankkeen merkitystä koko eteläisen suomen kehittymiselle on mahdotonta liiaksi korostaa siksi on tärkeää että hanketta viedään määrätietoisesti eteenpäin mahdollisimman nopealla aikataululla positiivista on myös että hankeyhtiöiden käyttämisestä saatiin tehtyä kestävät periaatelinjaukset hallitusohjelmaneuvotteluissa säätytalolla yhtenä yksittäisenä asiana täytyy kiittää hallitusohjelman kirjausta siitä että edellisen hallituksen epäonnistuneen taksiuudistuksen korjaamiseen lähdetään sinänsä harmillista ettei koko uudistusta voida laittaa silppuriin nyt on kuitenkin tärkeää korjata se mitä korjattavissa on epäkohdat muun muassa hinnoittelussa ja taksien saannissa on saatava kuntoon viipymättä kansalaisilta tulee palautetta liittyen muun muassa kela taksien kohtuuttomasta toimimattomuuteen kun vielä tiedämme että näissä ajoissa kyseessä on kovin usein sairas ihminen tai ihmisryhmä jolle taksi on ainut kulkumuoto arvoisa herra puhemies hallitusohjelma lähtee rakentamaan tulevaisuutta panostamalla hankkeisiin joiden pohjalta suomi jatkaa kasvun uralla erityisen tärkeitä ovat panostukset ilmastonmuutosta hillitseviin teknologiahankkeisiin suomesta on mahdollista tehdä edelläkävijä puhtaan teknologian kärkimaana kymmeniksi vuosiksi tästä eteenpäin tässä yhdistyvät tavoitteet ilmastonmuutoksen torjunnasta sekä kasvun ja työllisyyden edistämisestä mahdollisuudet ovat suuret niiden hyödyntämisessä tarvitaan määrätietoista toimintaa tässä yrityksillä on suuri rooli valtio on mukana tukemassa ja mahdollistamassa innovaatiotoimintaa sekä tuotteiden ja palveluiden tuotteistamista ja tietysti myös vientiä

panostamaan myös osaamiseen koulutukseen ja tutkimustoimintaan tässäkin suhteessa tapahtuu täyskäännös edellisen hallituksen linjauksiin nimenomaan tutkimustoiminta ja osaaminen rakentavat parhaiten huomispäivän hyvinvointia ja meidän yhteisen maamme kilpailukykyä viime kaudella tehtiin kohtuuttomat leikkaukset muun muassa toisen asteen koulutukseen ja nyt näitä jälkiä on korjattava ammatillisen koulutuksen opettajiin on esitetty hallitusohjelmassa kaksisataakolmekymmentäviisi miljoonaa euroa ja tämän salin tehtävänä on pitää huoli siitä että koko tämä summa kokonaisuudessaan käytetään opetuksen hyväksi eli opettajien palkkaamiseen arvoisa herra puhemies koen että meillä on todella pitkästä aikaa hallitus paitsi taloudelliset mahdollisuudet myös tahtoa tulevaisuusinvestointeihin ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen hallitusohjelma ja ministerivalinnat ovat vasta ensimmäinen askel tiedostan että tältä hallitukselta odotetaan erittäin paljon ja tiedostan myös sen että kuoppia matkan varrella tulee mutta kansa odottaa myös yhtenäisyyttä kompromissien jälkeen joita aina hallitusohjelma sisällään pitää totesin aiemmin että hallitus uskoo ihmiseen eduskunnan käsissä on se uskovatko ihmiset meihin päättäjiin

arvoisa herra puhemies aivan aluksi pitää kiittää pääministeri rinnettä hyvin vedetystä hallitusneuvotteluprosessista pitää toki rehellisesti sanoa se että kun keskusta ainoana hallituspuolueena viime kaudelta pudotettiin sinne koko edellisen opposition keskelle niin kyllähän siinä aluksi hieman ihmeissämme mutta neuvottelut menivät hyvin ja luottamusta rakennettiin neuvotteluissa hyvin ohjelmasta saatiin hyvä se on niin alueellisesti kuin sosiaalisesti erittäin tasapainoinen ja sitä on hyvä kannattaa mitä tulee keskustan tavoitteisiin niihin kynnyskysymyksiin jotka me asetimme ehdoksi sille että tähän prosessiin mukaan lähdimme ne saatiin tähän ohjelmaan hyvin sisällytettyä ja siitä olen hyvin ylpeä herra puhemies kun tähän prosessiin lähdettiin niin tviitit alkoivat sinkoilemaan sosiaalisessa mediassa erityisesti muutamilta kokoomuspoliitikoilta tämä meidän neuvottelulopputuloksemme tuomittiin jo lähtöjään

erityisesti työnteon ja yrittäjyyden osalta mutta kun katsotaan tätä ohjelmaa mitä se pitää sisällään yrittäjille ensinnäkään verotusta ei työnteon osalta kiristetä pieni ja keskituloisten verotusta sen sijaan lasketaan yrittäjävähennys joka on pienyrittäjille erityisen tärkeä säilyy ennallaan paikallista sopimista tullaan edistämään yrittäjien sosiaali ja eläketurvaa tullaan parantamaan alvin alarajan nostoa selvitetään että se saadaan nostettua viiteentoistatuhanteen euroon ensimmäisen työntekijän palkkaamista tullaan helpottamaan startup yrittäjiä tuetaan osuuskuntamuotoista yritystoimintaa tullaan edistämään ja yrittäjien jaksamista tullaan myös parantamaan omistajavaihdoksia edistämällä ja tähän tullaan tekemään oma ohjelma tärkeitä asioita yrittäjyyden eteen mitä tulee maatalouteen mitä tulee metsätalouteen maatalouden kohdalla on äärimmäisen tärkeä kirjaus se että lisäkustannuksia ilman kompensaatiota ei ei tule eli jos maatalousyrittäjille tulee lisäkustannuksia tullaan kompensoimaan uusille tiloille annetaan mahdollisuus päästä luomusitoumusten piiriin myös vaalikauden loppupuolella ja kun puhutaan maa ja metsätaloudesta puhutaan verotuksesta mikä tärkeintä ei tule kiinteistöveroa maa ja metsätalousmaalle eihän sorviakaan veroteta jotta sillä saadaan työtä tehdä eläinten hyvinvointilaki tullaan toteuttamaan tällä vaalikaudella siltä realistiselta pohjalta johon viime kaudella pohjat tehtiin sen lisäksi se että sukupolvenvaihdoksia saadaan edistettyä on koko meidän suomalaisen ruoantuotannon kannalta aivan keskeistä ja tähänhän liittyy se että maatalouden puolella investoidaan myös tulevaisuudessa ja tämän vuoksi makeraa eli maatilatalouden kehittämisrahastoa tullaan pääomittamaan myös tällä vaalikaudella

kaiken kaikkiaan viljelijän asemasta on huolehdittu tässä ohjelmassa hyvin ja yhtenä esimerkkinä siitä on myös se että tätä tasapainoa haetaan nyt niin kaupan teollisuuden kuin viljelijöiden kesken entistä paremmin jotta tuottajakin saa sen sille kuuluvan oman reilun hinnan siitä elintarvikkeen muodostuksesta

että viljelijä pärjää ja voi voi tähän hallitukseen hyvin hyvin siltä osin myös luottaa herra puhemies ulko ja turvallisuuspoliittisesta linjasta lyhyesti vakaa linja säilyy siihen ei suuria muutoksia tule suomi on turvallisuuden tuottaja jatkossakin haluttu kumppani eri tahojen kesken kansainvälisesti kansainvälistä harjoittelutoimintaa tullaan jatkamaan vaikka sitä eilen täällä hieman epäiltiinkin

hx eli hävittäjien seuraajahanke tullaan toteuttamaan täysimääräisenä samoin laivue kaksituhattakaksikymmentä hanke eli tältäkin osin huoli pois herra puhemies alueellisesti ja sosiaalisesti tasapainoinen hallitusohjelma tätä on mielestäni helppo tukea ja niinpä sitä myös

arvoisa herra puhemies antti rinteen hallitusohjelmaa voi luonnehtia kaikkea kivaa kaikille paperiksi

hankkeisiin hallitusohjelmaan kirjoitetulla rahanjaolla olisi mahdollista saada aikaan suuriakin maamme tilannetta pysyvästi parantavia asioita jos varoja ei leviteltäisi sinne tänne uusiin kuluihin näiden hallitusherrojen kielenkäytössä kaikenlainen kuluttaminen on näköjään nykyisin investointi hallituksen esittämät uudet kulut rahoitetaan veronkorotuksilla lainanotolla ja valtion omaisuutta myymällä ja rahoitus riittää vain siksi aikaa kun rinteen hallitus on vallassa kun tämä kausi on ohi tuleva eduskunta on tenkkapoon edessä mistä saada rahaa rinteen rakentamiin uusiin menoautomaatteihin talouden suunnitelma perustuu ylimitoitettuun toiveajatteluun muun muassa siihen että taloutemme kasvaisi tänäkin vuonna peräti kahden prosenttiyksikön vuosivauhtia no ei kasva olemme suhdannesyklissä sellaisessa vaiheessa ettei merkittävää kasvuloikkaa voida ennustaa tulevan julkisessa taloudessa ja rakenteessa riittäisi vaikka kuinka paljon korjattavaa nyt kun kasvua on monen vuoden mataamisen jälkeen saatu aikaiseksi ja merkittävissä määrin edellisen sipilän hallituksen toteuttaman kokoomuslaisen politiikan ja kokoomuksen aikaan saamien toimien ansiosta niin mitä tekee tämä hallitus hallituksen mielestä on aika jakaa

täysin sivuasiaksi ja käsittelemättä se kuka työpaikat synnyttää ja missä ne ovat ne eivät ole olemassa itsestään selvästi eikä aitoja työpaikkoja synny tukitoimin käytännössä vain pk yrityssektori synnyttää nämä uudet työpaikat ja se tapahtuu vain jos yritykset kasvavat ja menestyvät tätä hallitus ei ilmeisesti ideologisista syistä voi myöntää sillä onhan jonkun menestyminen varsinaista myrkkyä hallitusohjelman sosialistiseen talouspolitiikkaan uskoville työmarkkinoiden ja koko yhteiskunnan aidon kehittämisen sijaan rinne tarjoaa normeja veronkorotuksia keinotekoisia tukia uusia pakkoja tilanteessa jossa ihmisten luovuus ja halu tehdä pitäisi saada kunniaan toimintatapa on vasemmistohallitukselle kautta maailman tyypillinen lisää ja korkeampia veroja lisää tulonsiirtoja uusia pakkoja uusia lakeja ja niin edelleen toki hallitus pitää omistaan huolen työllisyyttä parannetaan sillä että merkittävä määrä eduskunnasta pudonneita palkataan huikealla palkalla valtiosihteereiksi hallituksen palvelukseen arvoisa puhemies hallitusohjelma on epärealistinen ja vie maamme taantumuksen tielle rinteen vasemmistohallitus sössii talouden omiin käsiin ja tappaa ahkeruuden suomessa yhdyn kokoomuksen esittämään epäluottamuslauseeseen

muutaman pyydetyn puheenvuoron ja käymme debatin vähän myöhemmin

arvoisa puhemies historiallista käännekohtaa on usein vaikea havaita silloin kun sitä eletään kaksi vuotta sitten me juhlimme suomen itsenäisyysjulistuksen sata vuotispäivää meille jälkipolville on selvää että kyseessä oli historiallinen käännekohta mutta aikalaiset eivät olleet yhtä varmoja seuraavien päivien lehdissä asia oli pikku uutinen ja kommentit varovaisia tyyliin saapa nähdä toteutuuko itsenäisyys oikeasti emme tietenkään vielä tiedä näkevätkö tulevat polvet rinteen hallituksen ja sen ohjelman ilmastokirjaukset historiallisena käännekohtana mutta pidän sitä mahdollisena kaikki muut yhteiskunnalliset tavoitteethan menettävät merkityksensä jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä nyt ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on jo korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin ihmislajin aikana olemme muuttamassa planeettamme oloja sellaisiksi mistä lajillamme ei ole kokemusta kaikki te jotka sinänsä oikein olette huolissanne talouden kestävyydestä pyydän muistuttamaan että kalleimmaksi tulee ilmastotoimien viivyttely pahin kestävyysvaje on ilmastovelka kuka tahansa ymmärtää ettei olisi järkeä yrittää vaurastua tuhoamalla kotiaan vaikeimmalta näyttää ymmärtää että vauraus ei voi kestää jos se luodaan tuhoamalla kotiplaneetan elämää ylläpitäviä järjestelmiä nyt tutkijoiden viesti alkaa viimein mennä perille sekä yritysmaailmaan että politiikkaan ensi kertaa historiassa hallitusohjelma asettaa suomelle hiilineutraalisuustavoitevuoden ja myös osoittaa historiallisen lisäyksen luonnon monimuotoisuuden suojeluun kuten emma kari totesi vihreiden ryhmäpuheessa toivotamme tervetulleeksi kritiikin jossa oppositio kirittää meitä parempaan on hienoa että jotkut opposition kansanedustajat vaativat lisää konkretiaa ilmastotoimiin kiitoksia esimerkiksi kokoomuksen kai mykkäselle ja kristillisten sari essayahille jotka olivat viime joulukuussa neuvottelemassa kahdeksan eduskuntapuolueen yhteisestä ilmastolinjauksesta me vihreät teemme kaikkemme jotta hallitusohjelman kunnianhimoiset ilmastotavoitteet toteutetaan myös käytännössä ensimmäistä kertaa hallitusohjelma vaatii eun ilmastotavoitteen tiukentamista ja lupaa vahvistaa hiilinieluja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä sekä päivittää ilmastolain näiden mukaiseksi toivoa herättää sekin että tämän takana on laajempi joukko suomalaisia kuin koskaan ilmastolakolla päättäjiä herättelevien nuorten lisäksi myös teollisuudessa ja finanssimaailmassa on ymmärretty että kuolleella planeetalla ei ole bisnestä viime syksynä elinkeinoelämän keskusliitto vaati asteen mukaista ilmastopolitiikkaa ja hiljattain elinkeinoelämän eurooppalainen kattojärjestö otti vastaavan kannan suomi pärjää parhaiten kehittämällä ja ottamalla käyttöön ilmastoratkaisuja joita koko maailma tarvitsee itselleni nämä olivat viidennet hallitusohjelmaneuvottelut ja koskaan ennen en ole ollut tilanteessa jossa samaa veromuutosta ovat ajaneet elinkeinoelämän keskusliitto suomen ilmastopaneeli ja fossiilittomaan kaukolämpöön siirtymistä selvittäneet yliopistotutkijat tämä muutos on se että poistetaan teollisuuden energiaveroleikkuri ja säästyneellä kahdellasadallakolmellakymmenellä miljoonalla alennetaan teollisuuden sähköveroa sillä tehdään mahdolliseksi rakentaa kaukolämmöntuotantoa perustumaan muuhun kuin polttamiseen muun muassa erilaisten hukkalämpöjen hyödyntämiseen suurilla lämpöpumpuilla se parantaa mahdollisuuksia korvata fossiilisia polttoaineita sähköllä myös teollisuudessa mikä kannustaa uusiin investointeihin ja toki on asioita joita pitää tarkentaa kun kivihiilen poltto lopetetaan energiantuotannon pahimmaksi päästölähteeksi jää turve jotta suomesta voi oikeasti tulla fossiiliton kaksituhattakolmekymmentä luvulla tarvitaan tarkempia päätöksiä turpeen polton lopettamisesta ja turpeen veroalen poistamisesta hallitusohjelma lupaa energiaverotuksen kokonaisuudistuksen ensi vuoden kesän budjettiriiheen mennessä maataloudessa suurin päästölähde on turvemaiden raivaaminen pelloiksi karjanlannan levitykseen hallitusohjelma sisältää sekä rahaa että keinoja jotta voimme hyödyntää lantaa biokaasuksi liikenteelle ja työkoneille ja sitä kierrätyslannoitteeksi tämä auttaa vesistöjä tuottaa puhdasta polttoainetta liikenteelle ja vähentää tarvetta uusien turvepeltojen raivaamiselle arvoisa puhemies hallitusohjelma luo toivoa sille että tulevaisuus on olemassa

arvoisa puhemies aion pitää vähän erilaisen oppositiopuheenvuoron käydä läpi niitä hyviä asioita joita tähän sisältyy koska itse ajoin vaalikampanjassa mutta aluksi on kuitenkin sanottava se että hallituksen talouspolitiikka perustuu kyllä ylioptimistiseen talousskenaarioon ja kun siitä väistämättä tai hyvin todennäköisesti seuraa se että joko olisi pidättäydyttävä jo sovituista menolisäyksistä leikattava muita menoja tai tehtävä taloutta tasapainottavia veronkorotuksia ja kun on hyvin epätodennäköistä että hallitus keskenään sopimaan niin lopputulos on silloin velanoton kasvaminen ja silloin tullaan ottamaan pikavippi tulevien sukupolvien piikkiin toivon että olen tässä analyysissani väärässä nyt kuitenkin näihin positiivisiin asioihin olen erityisen iloinen siitä että nuorten harrastustakuuta niin sanottua islannin mallia aiotaan nyt edistää ja siihen osoitetaan neljätoista pilkku viisi miljoonaa euroa islannin tulokset osoittavat että kun jokaiselle nuorelle tarjotaan mahdollisuus ainakin yhteen tavoitteelliseen harrastukseen niin syrjäytyminen pienenee merkittävästi sivutuotteena tulee menestystä urheilussa ja kulttuurissa mikä nostattaa positiivista kansallishenkeä hyvä asia on myös se että ammatilliseen koulutukseen panostetaan tarvitaan ehdottomasti lisää lähiopetustunteja se on välttämätöntä koulutuksen laadun takaamiseksi opiskelijoilla pitää olla selkeät koulupäivät ja opettajilla riittävästi tunteja jotta pätevät opettajat pysyvät työssään iso miinus toki on se että lisäpanostukset rahoitetaan kertaluonteisilla tuloilla eli valtion omaisuutta myymällä mitä sitten tehdään kun rahat loppuvat päätetäänkö opettajien työsuhteet vai myydäänkö lisää valtion omaisuutta positiivista on on se että kuntien roolia työllisyyden hoidossa vahvistetaan esimerkiksi pirkanmaalla saavutettiin erittäin hyviä tuloksia kuntakokeilun aikana kunnilla on ely keskusta paremmat edellytykset poluttaa työelämään vaikeasti työllistyviä erityisen tehokasta tämä on pienemmillä työssäkäyntialueilla sekä työttömät että potentiaaliset työnantajat tunnetaan tärkeää on myös että maatalouteen tulee lisää rahaa siten että ympäristökorvauksen jatko turvataan ja makeran kautta mahdollistetaan investointituki kehittyville tiloille aika toki näyttää mihin suomen maatalouden ja maaseudun kannalta päädytään eu eu tasolla vuoden rahoituskehysratkaisussa ja onko rinteen hallituksella vielä silloin rahaa kompensoida mahdollisia menetyksiä suomalaiselle maataloudelle ja maaseudulle hyvä asia on myös se että kiistaton tarve perustienpidon rahoituksen vahvistamiseksi minkä kaikki puolueet yhdessä jo viime kaudella täällä vahvistivat siihen saadaan se kolmesataa miljoonaa euroa millä voidaan sitten sitten taata nykyistä nykyistä paremmin päivittäisen liikenteen toimivuus positiivista on myös että poliisien määrä nousee mutta tässä täytyy kyllä sanoa että valitettavasti ei riittävästi ennen vaaleja puolueiden yhteinen tahto oli se että poliisien määrää lisätään kuudellasadallaviidelläkymmenellä nyt tuo nousu jää kolmeensataan uuteen poliisiin itse asiassa tampereen poliisiammattikorkeakoulu joka suomessa poliisit kouluttaa oli jo varautunut suurempiin koulutusmääriin ja myöskin hakijoita on kiinnostusta poliisin ammattia kohtaan joten tämä potentiaali jää siis nyt hyödyntämättä positiivista kuitenkin on se että poliiseja on enemmän kuin aiemmin toivotan hyvässä hengessä onnea aloittelevalle rinteen hallitukselle isänmaata voi palvella myös oppositiosta käsin kokoomus tulee tekemään sen vastuullisesti ja jämäkästi me emme suostu siihen että tämä maa jätetään velkaisempana seuraavalle sukupolvelle siksi tulemme seuraamaan erityisesti rinteen hallituksen talous ja työllisyystavoitteiden toteutumista otamme

arvoisa herra puhemies tänään ja eilen olemme keskustelleet hyvinkin paljon ja ja monelta kantilta

hyviä asioita tulevaisuuteen nimenomaan lapsiperheille nuoret ja lapsiperheet saavat myöskin uskoa tulevaisuuteen se on tärkeä asia edellisessä puheenvuorossa edustaja satonen kiinnitti huomiota liikuntaan ja liikuntaan panostamiseen se on myöskin hyvä että tässä hallitusohjelmassa kiinnitetään siihen huomiota ja panostetaan ja viedään eteenpäin viime eduskuntakaudella esillä ollutta liikuntapoliittista selontekoa niitä asioita mitä siellä mainittiin tästä on tullut suomessa jo monelta taholta kiitoksia siitä että nyt oikeastaan ensimmäisen kerran halutaan aidosti myöskin näihin asioihin keskittyä kun tuota satayhdeksänkymmentä sivuista hallitusohjelmaa lukee niin täytyy todeta että jokainen keskustan asettama asia kymmenestä kynnyskysymyksestä hallitukseen osallistumiselle toteutuu siellä ja siellä on myös paljon enemmänkin keskustalle erittäin tärkeitä asioita
jos niitä kävisi kaikkia luettelemaan niin aika ei missään tapauksessa riittäisi mutta itse totean että on tärkeää että sitoudutaan hyvän talous ja työllisyyskehityksen jatkamiseen siten että sitoudutaan seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen ja samoin myös siihen että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme suomalaisen maatalouden kannattavuutta parannetaan eikä maa ja metsätaloutta kuormiteta uusilla kustannuksilla hyvä on myös että hallitus sitoutuu siihen että yrittäjien ja yritysten verotusta ei kiristetä yrittäjien asemaa siis parannetaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelut turvataan kahdeksantoista monialaisen maakunnan pohjalta tämä on keskustan mielestä hyvä lähtökohta ja tässä on hyödynnettävä viime kaudella tehtyä erittäin laajaa pohjatyötä sitä ei saa jättää hukkaan vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan tiukentamalla lainsäädäntöä ja lisäämällä resursseja on myös tärkeää toteuttaa perhevapaauudistuksen sisältämä perhepaketti siten että uudistus on parannus nykyiseen järjestelmään siinä on aidosti kuunneltava perheitä ja perheille on myöskin oltava valinnanvapauksia hallitusohjelmassa nostetaan pienimpiä eläkkeitä ja parannetaan pienituloisten perheiden asemaa näin myös vähennetään eriarvoisuutta koulutukseen panostaminen ja satsaaminen on tulevaisuuden kannalta erittäin positiivista ja kun viime kausilla on jouduttu leikkaamaan koulutuksesta niin on erittäin hyvä että nyt sinne pystytään satsaamaan joka asteella korkeakoulutuksen saatavuutta vahvistetaan ja jokaisessa maakunnassa on jatkossakin oma korkeakoulu yliopistokeskusten asema ja rahoitus turvataan tästä on tullut yliopistoilta jo nyt positiivista palautetta hallitusohjelmassa sitoudutaan myös viime eduskuntakaudella tehtyyn kahdeksan puolueen ilmasto ohjelmaan ja samalla turvataan puunkäytön maltillinen lisääminen ja metsien kestävä käyttö toteutetaan siis järkevää metsäpolitiikkaa siten että suomalainen metsätalous voi myöskin jatkossa voida hyvin hallitusohjelman yksi keskeisimmistä sisällöistä on mielestäni se että tukee alueiden elinvoimaa parantaa ja kehittää koko suomen yhteyksiä nyt panostetaan kaikenasteisten teiden niin parempikuntoisten isompien teiden kuin myöskin alempiasteisen tieverkon ja ratojen kuntoon tärkeää on että perusväylänpidon rahoitusta lisätään kolmesataa miljoonaa euroa vuodessa koko kaudelle myös talvikunnossapitoon panostetaan yksityisteiden peruskorjauksiin varataan kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodessa ja kolmen ison ratahankkeen suunnittelu käynnistetään arvoisa puhemies tämä hallitusohjelma on ollut mahdollista tehdä kun yhteiskunnan perusrakenteet ovat kunnossa kiitos myös sen että viime kaudella saatiin suomen taloutta ja työllisyyttä paremmaksi

arvoisa herra puhemies pidän sitä että tämän hallituksen ohjelma tähtää pitkälle tulevaisuuteen sillä keinoin että huomioidaan koko suomi tämän hallitusohjelman tärkeimpänä seikkana ja arvostan sitä erittäin suuresti viime vaalikaudella tehdyt talousuudistukset ja parannukset jotka nostivat suomen talouden suosta antavat sen mahdollisuuden että pystymme jatkamaan suomen talouden parantamista ja ennen kaikkea kaikki siinä talouden parantamisessa tähtää työllisyysasteen nousuun seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste ja sen saavuttaminen tällä vaalikaudella on pääministeri antti rinteen hallitukselle aivan varmasti se tärkein asia vain työn ja tekemisen kautta pystymme rakentamaan sitä yhteiskuntaa joka kuuluu meille kaikille suomalaisille jossa on hyvät palvelut ja jossa pystytään asumaan niin kuin kaupungissakin keskustan tie hallitukseen näiden päättyneiden hallitusneuvotteluiden kautta ei tietenkään ollut helppo heti vaalituloksen selvittyä oli selvää että keskustan tie oli opposition tie mutta kun hallitustunnustelut menivät niin kuin menivät sen seurauksena sitten alkoivat hallitusneuvottelut joissa keskusta oli mukana ja meidän kymmenen kohdan reunaehtolistamme tuli toteutetuksi ja se on vahvana osana tätä nyt käsittelyssä olevaa hallitusohjelmaa on syytä kuitenkin muistaa se että jos me haluamme tähän maahan uutta kasvua ja uutta työtä meidän on on määrätietoisesti kehitettävä koko

keskustalle niin kuin sanoin on erittäin tärkeää että tämä työllisyysaste toteutuu ja työtä on tarjolla joka puolella suomea kun esimerkiksi metsien käytöstä keskustellaan se tuntuu olevan tämän päivän mediassa ehkä se mieluisin keskustelunaihe ainakin sen perusteella miten valtava määrä suomessa on metsäasiantuntemusta se suorastaan metsämiehen sydäntä lämmittää miten valtavasti metsäosaamista tässä maassa oikeasti onkaan metsien käytön jatkuminen tehokkaana ja hyvällä tasolla takaa sen että suomessa pystytään metsän tuotteita jalostamaan yhä pitemmälle ja ennen kaikkea tuomaan markkinoille niitä uusia tuotteita jotka mahdollistavat sitten paremman elintason tähän maahan ajatelkaapa vaikka sitä fossiilitaloutta mitä olemme viime vuosikymmenet eläneet paljon on tässä maassa poltettu öljyä kivihiiltä ja monta muuta asiaa jotka ovat aiheuttaneet sen että olemme kuitenkin teknologisesti maailman huippuvaltio nyt kun olemme valinneet sen tien että teemme uusiutuviin energioihin panostavia investointeja tähän maahan valtavan määrän niin se on ohjannut meidät tielle on jo tällä hetkellä sellainen että vuositasolla joka vuosi suomen ilmastopäästöt muutamalla prosenttiyksiköllä vähenevät koko ajan kun on keskusteltu ilmastonmuutoksen seurauksista niin aina unohdetaan se kun tämä julkinen keskustelu on kovin tuomitsevaa ja sitä että meidän pitää äkkiä sammuttaa tulet ja lopettaa vaikka mitä että siihen toimintaan ei ole mitään perusteita jatkamme samalla rauhallisella linjalla niin päästöt vähenevät ja ennen kaikkea suomi tulee puhtaammaksi ja teemme omat hommamme hyvin ja siinä samalla avaamme suomalaiselle teollisuudelle valtavan vientimarkkinan ja myymme tätä samaa teknologiaa niihin maihin joissa tästä teknologiasta ei ole mitään tietoa elikkä meillä on kaikki kasvun avaimet tässä maassa käsissämme kun pidämme vain huolen siitä että pääministeri rinteen hallituksen aikana jatkamme tällä samalla tiellä määrätietoisesti käyttäen omia raaka aineitamme ja sitä osaamista mitä tässä maassa yleensä on ja satsaamme koulutukseen niin kuin olemme tehneetkin ja samoin tutkimukseen ja tuotekehitykseen kaikki avaimet siihen kasvuun tulevaisuuden kasvuun meillä on itsellämme omassa taskussamme tällä hetkellä olemme sitoutuneet myös siihen että tarkastelemme tätä paljon puhuttua työllisyysastetta ja sitä tavoitetta pääsemmekö seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja pystymmekö luomaan kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa tätä aidosti tarkastellaan koko hallituskauden ajan tämä ei ole mikään kuollut kirjain vaan siinä valtioneuvosto pääministeri rinteen johdolla voisi sanoa melkein joka päivä tarkistaa tilanteen missä mennään ja jos vaikka kaksituhattakaksikymmentä puolivälin tarkastelussa tilanne sitten näyttää siltä että vuonna kaksituhattakaksikymmentä tarvitaan toimenpiteitä joilla puututaan tämän tilanteen kehitykseen niin ne tehdään sitten sen mukaisesti hallituksella on aidosti mahdollisuuksia siihen että teemme parantavia toimenpiteitä sen mukaan mitä tilanne vaatii kun tämän salikeskustelun aikana olen kuunnellut kommentteja miten huonosti asiat tässä maassa kuitenkin tällä hetkellä tuntuvat olevan voin lohdutuksen sanoja sanoen todeta sen että eivät ne asiat kovin huonosti kuitenkaan ole työllisyystilanne on kehittynyt koko ajan ja pidetään se sama trendi yllä pidämme huolen siitä kuten puhemies vanhanen omassa avauspuheenvuorossaan totesi että ymmärrämme toistemme puheita yhä paremmin ja jätämme sitten sellaiset turhat turhat kommentoinnit kommentoinnit tekemättä koska ohipuhuminen ja väärinymmärtäminen saisi tässä salissa vähentyä olemattomiin
nyt hetkeksi annan mahdollisuuden vastauspuheenvuoroihin edellisiin puheenvuoroihin liittyen

arvoisa herra puhemies ansiokkaita puheenvuoroja ja edustaja satonen hienosti osasi kehua hallitusta mutta vastaavasti edustaja kopra kyllä antoi tulla täyslaidallisen jäi vähän epäselväksi onko kokoomuksen oppositiopolitiikka nyt rakentavaa vai ei haluan myös muistuttaa edustaja kopraa siitä miten hän puhui työllisyysasteesta ja kolmikantaisesta valmistelusta katsoin että kokoomuksen vastaukset hallitustunnustelijalle kuuluivat näin työelämän sääntelyä on kehitettävä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa ja niitä kuullen korkeamman työllisyysasteen saavuttamiseksi vastuu on myös ja erityisesti työelämän osapuolilla juuri näin kokoomus vastasi hallitustunnustelijan kysymyksiin ja juuri näin hallitus tulee myöskin toimimaan nyt aktiivisesti yhteistyössä jotta senaatintorille ei kenenkään tarvitse lähteä myöskin jäi epäselväksi olin tosin välillä tuossa pois kokoomuksesta se että kun näitä miljardiluokan veronkevennyksiä oli vaaliohjelmassa millä tosiasiallisesti tosiasiallisesti se koko miljardiluokan veronkevennys katettaisiin

arvoisa puhemies edellinen edustaja hoskonen puhui tuossa aika kovaa tekstiä mikä nyt tietysti kyllä kertoo hallituksen toiminnasta koska jos hallitukseen kuuluvan puolueen edustajana hoskonen sanoo että mennään vain tällä linjalla millä ollaan nyt mentykin niin tämä on minun mielestäni täysin eri puhetta kuin mitä ollaan äsken kuultu ympäristöministeriltä tai etenkin vihreitten edustajilta onko oikeasti niin että voidaan mennä vain tällä linjalla lisätään puunpolttoa ja hoidetaan ympäristöasia pois tällä nykyisellä hommalla silloinhan meillä ei ole ainakaan perussuomalaistenkaan kannalta kauheasti mitään nokan koputtamista jos ei ruveta tekemään mitään yltiöpäisiä toimia niin kuin hoskonen äsken

arvoisa puhemies edustaja ovaska kyseenalaistit salissa äsken sen onko kokoomuksella ollut uskottava vaihtoehto esittää työn verotuksen keventämisen kompensointiin ja rohkaisen ja kehotan kyllä edustaja ovaskaa käymään läpi eduskuntavaalien alla julkaisemamme ohjelman jossa on esitetty prikulleen tämän työmiljardin keventämisen kompensointiin välillisten ja haittaverojen kiristykset mutta arvoisa puhemies tämä ero kokoomuksen linjassa ja hallituksen linjassa on se että

herra puhemies halusin vastata edustaja kopralle jonka puheenvuoro kuten tässä vähän aikaa sitten todettiin oli kovin erilainen kuin edustaja satosen puheenvuoro vaikka samasta puolueesta ovatkin koprahan maalasi tuossa jollakin tavalla kadotukseen asti tämän koko hallitusohjelman ja totesi että sen takana olevat puolueet edustavat yhteiskuntamallia jossa on korkea veroaste laaja julkinen sääntely ja laajat julkiset palvelut minulle tuli kovasti mieleen että se taitaa olla niin sanottu pohjoismainen hyvinvointimalli joka on maailmalla kaikkein arvostetuin yhteiskuntamalli

arvoisa puhemies täytyy edustaja marttiselle heti alkuun todeta että tämä hallitus pitkästä aikaa nostaa perusturvan tasoa nimenomaan pureutuu köyhyyden ongelmiin eriarvoistumisen ongelmiin ja tekee valtavan työn ohjelmassaan ja niillä esityksillä mitä

meillä on kova työ saada heidät heidät pois köyhyysrajan alapuolelta mutta me olemme siihen valmiita ja olemme tehneet hallitusohjelmaan lukuisia kirjauksia tämä oppivelvollisuusiän pidentäminen on osa sitä työtä että saadaan eriarvoistumiskehitys pysäytettyä mutta kaikista tärkeintä todellakin on nimenomaan kohdentaa

täällä on tänään puhuttu ilmastopolitiikasta työttömyystavoitteista tai vaikka harmaan talouden torjunnasta minua huolestuttavat kaavailut kotitalousvähennyksen leikkaamisesta tämä nimittäin liittyy vahvasti kaikkiin näihin elementteihin omakotitalojen energiaremonttien toteutumiseen on tästä ollut oiva apu kotitalousvähennys on myös tuonut työtä pienille yrittäjille tiedän entisenä rakennusalan yrittäjänä mikäli tämä vähennys toteutuu muovipussiyrittäjillä koittavat kulta ajat näiden yrittäjien työkalut mahtuvat muovikassiin ja veroja he luonnollisesti eivät maksa harmaa talous tulee lisääntymään sitten mitä tulee näihin mahdollisiin mielenilmauksiin senaatintorilla tai jossain muualla niin minä toivon todellakin että kuljetusyrittäjät pysyvät rauhallisina polttoaineveron korotukset iskevät nimittäin rankimmin juuri

tässä edustaja vartiainen nosti esiin

hän ei nyt valitettavasti taida olla enää paikalla kuulemassa mutta järjestäytymättömät yrittäjät ja yritykset pääsevät kyllä sopimuspöytään ihan vain järjestäytymällä sillä tavalla pääsee sitten sopimaan näistä yhteisistä työehdoista mitkä myös ovat kaikille sitten se perälauta koska ainahan voidaan sopia myös paremmin ja se tes on vain se perälauta ettei mennä

puhemies täällä tosiaan on kysytty mitä kokoomus olisi tehnyt mielestäni tämän keskustelun tarkoitus on nimenomaan keskustella siitä mitä nyt tämä hallitus tulee tekemään ja haluaa tehdä ja sen vuoksi meidän mielestämme on täysi oikeus kysyä ja pohtia sitä mitä tässä teidän hallitusohjelmassanne sanotaan haluan palata vielä hetkeksi näihin perhevapaauudistuksen kirjauksiin joita täällä ministeri blomqvist aiemmin luki ääneen ja kun tosiaan on vielä luettavissa nyt ylen sivuilta että käytännössä on jo sovittu niin sanotusta viisi plus viisi plus viisi mallista eli siitä että tätä vapaasti jaettavaa osuutta olisi noin viisi kuukautta niin onko tästä nyt siis luettavissa nimenomaan se suuri epäkohta että vapaasti jaettavaa osuutta käyttää tällä hetkellä pääosin äiti koska haluan kirittää tätä hallitusta parempiin ratkaisuihin ja toivon että työmarkkinapöydästä löytyy ratkaisu erityisesti tähän joustojen lisäämiseen perhevapaisiin niin miten olisi sellainen malli jossa laista löytyisi perälauta sille joustojen minimimäärälle mutta halutessaan työnantaja ja työntekijä voisivat sopia jopa täysin paikallisesti siitä millä tavalla perhevapaita käytettäisiin näin joustoja pystyttäisiin pystyttäisiin aidosti lisäämään ja osa aikatyön määrä varmasti lisääntyisi ja molemmat vanhemmat voisivat olla sekä töissä että kotona

puhemies edustaja satosen tavoin olen erittäin tyytyväinen tähän liikunta ja kulttuuriosioon ohjelmassamme ja siihen että nyt todella kaikille lapsille ja nuorille pyritään saamaan mieluisa harrastus koulupäivän yhteyteen tämä on juuri sellaista äärimmäisen tärkeää ennalta ehkäisevää toimintaa jolla on myös kaikkein arvokkaimmat ja tehokkaimmat tulokset jälkikäteen ajateltuna jotta meidän ei korjaaviin toimenpiteisiin edes tarvitsisi tarvitsisi ryhtyä tätä hallitusohjelmaa muutenkin minusta minusta kuvaa se että nyt satsataan myös myös etukäteen jotta ei tarvitse jälkikäteen puuttua sitä tarkoittaa myös se että koulutukseen satsataan varhaiskasvatukseen satsataan peruskoulu laitetaan kuntoon toinen aste myös ja korkeakouluihinkin laitetaan uusia panoksia jotta ne voivat huolehtia oman strategiansa mukaisesta toiminnasta

puhemies olen nyt kuusitoista vuotta vähän reilun täällä täällä ollut ihmetyttänyt täytyykö tämän keskustelun olla tasoltaan sellaista että jokainen hallituspuolueen edustaja yrittää parhain parhain mahdollisin keinoin kehua hallitusohjelmaa ja jokainen opposition edustaja koettaa haukkua

olisi älyllisempää tämä keskustelu jos jos voitaisiin voitaisiin käydä ihan aidosti läpi niitä asioita jotka ovat hyviä ja ja niitä asioita joihin sisältyy haasteita siltä pohjalta pidin ainakin oman puheenvuoroni olen kyllä sinänsä siitä talouspoliittisesta analyysistä aivan samaa mieltä edustaja vartiaisen kanssa mutta kyllä se on myöskin kokoomuksen näkemys että totta kai kun kun budjetin loppusumaa nostetaan yksi pilkku kaksi miljardia siellä joukossa on myös hyviä asioita sisällä joista me voimme olla yhtä mieltä ja jotka vievät suomea eteenpäin ja minusta silloin kannattaa myös sanoa ne positiiviset asiat kun on sen

puhemies edustaja satosen puheenvuoro oli todella kannatettava ja ja todellakin olisi hyvä jos oppositio voisi tähän yhtyä mutta mitä pitemmälle tämä keskustelu on päivien aikana mennyt niin sitä enemmän on ruvennut tulemaan myös hyviä äänenpainoja tuolta opposition suunnasta kun täällä ei edellisen hallituksen työministeriä ole paikalla niin kysyn nyt sitten kun puhe on

viime hallituskaudella pystyisikö joku nykyisen opposition puolelta kertomaan minkälaisia työpaikkoja nämä sataneljäkymmentätuhatta ovat olleet koska vaalien alla hyvin moni tuli sanomaan että hän on työllistynyt kahdeksi tai kolmeksi tunniksi viikossa ja on silti työllistetty ja sillä ei varmaankaan tule toimeen

ministeri blomqvist halusi vastauspuheenvuoron kolme minuuttia olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies edustaja multala

sanoi sanoi hyvin näistä tavoitteista mitä mitä tähän tähän

mihin pitää pyrkiä ja ja kyllä hallituksella on on samanlaisia samanlaisia tavoitteita

toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa ja tavoitteena on että meillä vapaat ja hoitovastuut jakautuvat tasaisesti molempien molempien vanhempien vanhempien kesken sekä sukupuolten yhdenvertaisuus ja tasa arvo työelämässä vahvistuvat tämä nyt on se mistä on sovittu hallitusohjelmassa ja tätä nyt valmistellaan

olen vakuuttunut siitä että että saamme hyvän hyvän perhevapaauudistuksen joka myös vastaa näihin näihin toivomuksiin joita nyt edustaja multala muun muassa esitti

arvoisa puhemies hyvät ministerit ja erityisesti te siellä salin toisessa laidassa tämä on vakava asia mistä minä nyt sanon ja tätä voi olla vaikea ymmärtää mutta toivon että pystytte asettumaan tällaisen yksinkertaisen ihmisen tasolle ja otatte tämän oikeasti huomioon siellä tässä on puhuttu työllisyyden kasvusta itse kuulun maahanmuuttokriittiseen väestöryhmään minä uskon että maahanmuuton vastustaminen johtuu suuresta epäoikeudenmukaisuuden tunteesta jota jotkut ihmiset kokevat minä yritän lyhyesti kertoa esimerkin on olemassa lapsiperheitä vanhemmat ovat työskennelleet vuosikausia he ovat eläneet mahdollisesti kerrostalossa vuokralla tai osakkeessa he ovat työskennelleet vuosikausia ja heidän elämänsä on ollut tällaista normaalia perheen eloa sitten kun siihen vastapäiseen asuntoon tulee ulkomailta joku perhe niin tälle suomen yhteiskunta antaa kaiken saman mitä heillä jo on tämä on semmoinen asia joka ihan oikeasti rapauttaa suomalaisten työmoraalia

rouva puhemies tuossa edustaja laakson puheenvuorossa äsken epäiltiin uusiutuvan energian tärkeyttä tai sen tarkoituksenmukaisuutta kyllä jos suomalaiset haluavat oikeasti tätä maata kehittää niin omiin raaka aineisiin meidän tulee panostaa yhä enemmän ja kun uusiutuvaa energiaa käytetään niin pitää muistaa että hallitusohjelmassahan aivan selkeästi lukee

vietävä puu kuitupuu tai tukkipuu ohjataan sinne missä se paras jalostusarvo saavutetaan eikä sitä viedä polttoon tämä on selvä hallituspoliittinen linjaus myös se on otettava huomioon kun metsäteollisuutta kehitetään vaikka uusi biotuotetehdas sellutehdas äänekoski esimerkkinä että se itsessään on valtava energiantuottaja se tuottaa hirvittävän määrän sähköä verkkoon muistaakseni äänekosken tuottama sähkömäärä on noin kaksi prosenttia meidän kokonaissähköntarpeestamme yksi tehdas sitten se tuottaa lämpöä ja monia muita kemikaaleja joista voidaan jalostaa edelleen vaikka bioöljyjä polttoaineeksi henkilöautoihin pitää nähdä kokonaisuus eikä lähteä tuijottamaan yhtä kohtaa koska suomella on kaikki mahdollisuudet ja teknologia ja tietämys näissä asioissa

arvoisa puhemies kun tässä salissa ties kuinka monennen kerran nyt paheksutaan sitä että hallitus leikkaa jonkun verran kotitalousvähennystä niin totean nyt kertauksen vuoksi että kotitalousvähennystä käyttävät eniten suurituloisimmat suurituloisimmat perheet eli jos nyt halutaan pitää huolta nimenomaan pienituloisimmista ihmisistä ja heidän toimeentulostaan niin silloin tämä huoli ei ole se kaikkein perustelluin ja kuten tässä keskustelussa on jo moneen kertaan todettu hallitusohjelman sisältämät veromuutokset ja tulonsiirtomuutokset kokonaisuutena parantavat pienituloisimpien asemaa
arvoisa

edustaja hoskonen nyt sattuikin lähtemään pois tuosta jäin katselemaan vähän perään minä olisin voinut vastata saman tien asiaan koska kierrätysalan yrittäjänä tiedän kyllä tasan tarkkaan mistä hoskonen vastauksessaan puhui ja miten tärkeätä on hoitaa niin sanotusti uusiutuvalla energiajätteellä ennemmin kuin kivihiilellä mutta nythän ei puhuttu siitä vaan puhuttiin siitä mikä on niin sanotusti poliittinen tavoite ympäristöasioitten osalta elikkä siitä riittääkö että hoidetaan hoidetaan tämä asia

mistä on puhuttu tässä vain tällä tasolla että hoidetaan uusiutuvalla energiamuodolla meidän

arvoisa rouva puhemies täällähän oikeastaan jo keskustelun kärkeen eilen esitettiin että tiettyjä hyviä asioita voisimme ihan yhdessä viedä eteenpäin niitä ovat esimerkiksi lisäsatsaukset koulutukseen lisäsatsaukset vanhustenhoivaan tämänkaltaiset tärkeät kysymykset se mikä tässä on aiheuttanut epäselvyyttä ja miksi me olemme myös kyselleet kokoomukselta on se että toisaalta ainakin osin siellä kokoomuksessa on se että mihinkään ei ole varaa ja ja höttöisellä on talous ja niin poispäin ja olemme sitä ihmetelleet mielestäni se on aivan aiheellista poliittista keskustelua ja vieläkään en oikein puhemies ole siihen saanut vastausta kannattaako kokoomus nyt näitä lisäsatsauksia koulutukseen vai eikö kannata puhemies oikeastaan se mikä oli positiivista tässä oli se että jonkinlaista konsensusta löytyi muun muassa siinä että me ymmärrämme kuinka tärkeää on että jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa ymmärrämme kuinka tärkeää on että liikuntaan satsataan lisää ja ymmärrämme kuinka tärkeää on että kulttuuria ja luovaa taloutta edistetään se minkä voisimme yhteisvoimin tehdä ihan parlamentaarisesti puhemies olisi esimerkiksi suunnitelma siitä miten nostamme edelleen luovan talouden ja kulttuurin osuutta

arvoisa puhemies edustaja ronkainen kysyi aikaisemmin kotitalousvähennyksestä on tietenkin selvä että että se on oiva tapa tehdä palvelujen käyttämistä helpommaksi kotitalouksille ja se on osaltaan ollut vaikuttamassa siihen että harmaata taloutta on vähemmän ja on syntynyt palveluyrityksiä se mitä tämä hallitus tekee on kuitenkin varsin pieni säätö tiputetaan se yläraja kahdestatuhannestaneljästäsadasta kahteentuhanteenkahteensataan prosentti viidestäkymmenestä neljäänkymmeneen puhuitte energiaremonteista ja nythän pohditaan myöskin sitä että sitä voitaisiin laajentaa energiaremonttien suunnittelukustannuksiin ja myöskin laajentaa koskemaan taloyhtiöiden osakkaita eli eli samalla kun tehdään pientä hienosäätöä summissa ja prosenteissa myöskin käytettävyyttä yritetään laajentaa ja sillä tavalla saada useampi ihminen sen piiriin yleisesti ilmastotavoitteista jos nyt katsoo vähänkin tulevaisuuteen ja pohtii mitkä teollisuudenalat varmuudella niin cleantech ala on sellainen jos me nyt olemme kunnianhimoisia niin kuin olemme suomessa ja luomme omille yhtiöillemme kotimarkkinat missä ne voivat saada jalansijaa ja kasvaa ja sitä kautta ajan myötä siirtyä vientimarkkinoille niin teemme paitsi ilmastolle myöskin teollisuudellemme palveluksen

arvoisa rouva puhemies useat kokoomusedustajat ovat olleet huolissaan yrittäjien asemasta ja haluan kyllä vakuuttaa että hallitus on nimenomaan tunnistanut ohjelmassaan sen että yrittäjyys kantaa suomea ja yrittäjien ja yritysten verotusta ei tulla kiristämään lisäksi startup yritysten toimintaedellytyksiä helpotetaan myös kun katson tuonne ministeriaitioon lappilaista elinkeinoministeriä katri kulmunia voin vakuuttaa koko suomen kansalle ja kaikille yrittäjille että teidän asianne ovat kyllä hyvissä ja erittäin yrittäjämyönteisissä käsissä edustaja satonen ehti jo poistua mutta hän kritisoi tätä liian pientä poliisien määrää on aivan totta että kaikki hallitusneuvotteluihin osallistuneet puolueet olisivat halunneet nostaa poliisien määrää vielä korkeammaksi nyt me saamme sitten kritiikkiä siitä jouduimme tunnistamaan ne talouden realiteetit että meillä ei ollut tässä vaiheessa varaa tämä kolmesataa poliisia on erinomaisen hyvä alku ja siitä on on hyvä jatkaa ja mennä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies kokoomus ensin on sanonut että että ripotellaan rahaa sinne tänne ja sitten täällä on käyty kyllä läpi lähes jokainen menokohta minne ei ole laitettu tarpeeksi rahaa joten kokoomuksen logiikka on kyllä ollut täysin kateissa muutama yksityiskohta kotitalousvähennyksestä asiantuntija arvio oli että tällä tavalla toteutettuna työpaikkavaikutus on nolla eli tämmöistä pelkoa joka tässä esitettiin onneksi ei tarvitse pelätä työn verotuksen kevennys kokoomuksen esittämällä tavalla tästäkin hallitusneuvotteluissa kuultiin monia asiantuntijoita itse talousryhmässä ja arvio oli että kokoomuksen miljardin euron veronkevennys olisi mennyt hukkaan eikä sillä olisi ollut työllisyyteen merkittäviä vaikutuksia yksikään ekonomisti siellä ei tukenut tätä kokoomuksen linjaa kun kokoomus täällä on koko aika nojannut siihen että kysykää ekonomisteilta niin kyllä me kysyimme ekonomisteilta kun hallitusohjelmaa tehtiin aika epäuskottavaa olisi sekin että kuljetusyrittäjät nousevat barrikadeille kun neljän vuoden aikana polttoaineiden hinta nousee viidellä sentillä kyllä ilmeisesti meillä on todella hyvä hallitusohjelma kun tätä parempaa kritiikkiä ei ole löytynyt

kyllä minä tiedustelisin nyt pääministeri rinteeltä oletteko te ottaneet ollenkaan huomioon tätä palkansaajien verotukseen kohdistuvaa kiristyspainetta ja millä tavalla tämä kaksisataa miljoonaa euroa riittää kompensoimaan nämä viidensadan miljoonan euron kiristykset jotka sova maksujen nousun kautta mahdollisesti

nyt taisi edustaja juha mäenpää tuosta lähteäkin hän kysyi että voitteko yrittää ymmärtää hänen maahanmuuttovastaisuuttaan toki ihmisen tunteita ei pidä väheksyä mutta olisin kysynyt häneltä että voitko yrittää ymmärtää yrittäjää kellä on loistava liikeidea ja vienti vetäisi tai tai olisi asiakkaita vaikka kuinka paljon mutta ei ole työntekijöitä ketkä tekisivät sitä työtä eli tavallaan se yrityksen kehittymisen este on siinä ettei ole tekeviä käsiä

että siihen pitäisi kiinnittää huomiota se on tulppa meidän maakuntien kehittymiselle

arvoisa rouva puhemies täällä on kotitalousvähennyksen leikkaamisesta puhuttu ja kyllähän sillä on taloudellista toimeliaisuutta supistava vaikutus olisi ehkä ollut parempi että leikkaamisen sijaan olisi luotu erilaisia kategorioita eri vähennysluokkia esimerkiksi kaupassa käyntihän ei ole kuulunut vähennyksen piiriin mutta siivoaminen esimerkiksi on erityisesti vanhusten kotona pärjäämisen takia edellytykset siivous ja kauppa avun käyttämisen edistämiseen voisivat todennäköisesti olla kustannustehokkaita valtiontalouden kannalta

apuun vastaamista siivoaminen ja pienet remontit voivat siirtyä harmaaseen talouteen sen takiahan aikoinaan kotitalousvähennys perustettiin että se torjui harmaata taloutta ja tämän takia tämä on erityisesti hankala hankala tapa mitä olette tekemässä toivoisin että harkitsette vielä sen verran että perussuomalaisille on erittäin tärkeää että vanhemmat saavat itse päättää miten perhe ja lapset hoidetaan

luettelen nyt nämä joille annan puheenvuorot ja sitten mennään vastauksiin torniainen könttä multala hassi ronkainen
rouva puhemies hallitusohjelma on viiden puolueen pitkien neuvottelujen jälkeinen yhteinen näkemys tulevaisuudesta ja siitä miten mennään asioissa eteenpäin ymmärrän itse että siellä on sellaisia asioita joissa on jouduttu tekemään kompromisseja ja ja hakemaan yhteistä näkemystä siellä on viiden puolueen erilaisia näkemyksiä koottu yhteen olen kuunnellut nyt tässä salissa esimerkiksi kokoomuslaisten edustajien puheenvuoroja varsinaisia puheenvuoroja ja kun kuuntelin edustaja kopran puheenvuoroa siis kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan puheenvuoroa hän ei nähnyt hallitusohjelmassa mitään hyvää hän lyttäsi sen täysin maahan ja sanoi että ne asiat mitä siellä on ovat näpertelyä en itse voi hyväksyä sitä että ne ovat näpertelyä esimerkiksi kun on liikenneministeri täällä paikalla niin totean että isot liikennehankkeet ovat isoja hankkeita ne ovat pitkälle tulevaisuuteen olevia hankkeita ja niitä tulee viedä eteenpäin ne ovat todella isoja asioita sen sijaan kiitän edustaja satosta siitä että hän näki monia hyviä asioita hallitusohjelmassa itse toivon että me osaamme täällä salissa keskustella myöskin niistä hyvistä asioista mitkä ovat pitkälle tulevaisuuteen olevia asioita niitä on paljon siellä hallitusohjelmassa

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää tuosta edustaja satosen toivon että tässä salissa käytäisiin nimenomaan tuollaista älyllistä debattia jossa tunnistetaan paitsi niitä hyviä asioita niin myös niitä haasteita mitä hallitusohjelmassa on on aika epärehellistä väittää että tässä paperissa ei olisi yhtään hyvää asiaa tai etteikö tästä paperista löytyisi myös niitä työllistäviä keinoja toden totta sieltä löytyy siellä selvitetään ensimmäisen uuden työntekijän palkkaamista yksinyrittäjille kuvitelkaapa jos tässä onnistutaan se tarkoittaa tuhansia jopa kymmeniätuhansia työpaikkoja tai se että osatyökykyisten

hallitusohjelmassa lukee hallitus silloin tarttuu toimeen näitä panoksia löytyy ja on selvää että ei siellä varmasti riittävästi ole tunnustetaan se myös täältä hallituksen rivin puolesta mutta hallitus on sen verran fiksu että se kuuntelee asiantuntijoita ja luo niitä työpaikkoja tähän maahan kiitos
arvoisa puhemies täällä edustaja piirainen aiemmin pyysi opposition edustajia kertomaan mitä työpaikkoja on syntynyt ulla hannula ja liisa larja ovat ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattakahdeksantoista julkaisseet tällaisen blogin jossa he nimenomaisesti valottavat tutkimukseen perustaen sitä minkälaista työllisyyttä on syntynyt pääosa työllisyyden kasvusta on kokopäiväistä työtä heidän analyysinsa mukaan uusia kokopäiväistä työtä tekeviä henkilöitä oli tuolloin elokuuhun mennessä lähes kahdeksankymmentätuhatta myös ptt toteaa syksyn talousennusteen yhteydessä että työllisyyden kasvu on aitoa jo ennen aktiivimallia vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista lähtien kasvu on tullut pääasiassa jatkuvista kokoaikaisista työsuhteista tilastot tilastot osoittavat että työtuntien määrä on kasvanut lähes yhtä nopeasti kuin työllisten määrä

pienentämiskohtaa selvitetään energiaremonttien suunnittelukustannusten ottaminen kotitalousvähennyksen piiriin vähennyksen mahdollistaminen taloyhtiöiden osakkaille sekä korkeamman vähennysprosentin soveltaminen energiatehokkuuden parantamiseen tai fossiilisesta lämmitysjärjestelmästä luopumiseen luopumiseen tehtävien korjaustöiden osalta

muistaakseni ministeriaitiosta tuli se että keskimäärin tuhannen euroa no sehän ei ole se ratkaisu siinä vaan ideahan on käytetään kaikki rakennuksiin tehtävät remontit paukuttavat varmasti yli sen tuhannen euron elikkä jos ostetaan vaikka siivouspalveluja niin se tuhat euroa on varmaan ihan realistinen hinta vuositasolla mutta jotain remontointipalvelua putkiremonttia kattoremonttia tai jotain muuta vastaavaa niin se se varmasti tulee olemaan siellä maksimissa no ketkä sitten käyttävät näitä siivouspalveluja ei niillä köyhillä ihmisillä tai vähävaraisemmilla ihmisillä

esitti kysymyksen johonka yritän vastata sain siihen äsken tuolta vastauksen asiantuntijalta elikkä näistä sosiaalivakuutusmaksuista ne kyllä nousevat eläke ja sairausvakuutusmaksujen osalta nyt se liittyy

kiky sopimuksen viimeisimpiin maksumuutoksiin joilla siirrettiin työnantajalta palkansaajille maksuja mutta edellinen hallitus on jo tulkinnut omilla kompensaatioillaan näitten kiky maksujen tulleen kompensoiduiksi varsinkin kaksituhattaseitsemäntoista tuloveroja alennettiin silloin paljon tämä on oikea tulkinta tälle elikkä siis tämän hallituksen toimenpiteistä ei tällä hetkellä vielä tiedä yhtään mitään tulevatko ne nostamaan selviää vasta sitten kun työttömyysvakuutusrahasto oman arvionsa esittää tähän sitten tähän vähennykseen kotitalousvähennykseen tämä muutos että se tipahtaa muistaakseni sataviisikymmentä euroa sieltä katosta alaspäin ja sitten tämä korvausprosentti tipahtaa korjausremonteissa neljäänkymmeneen viidenkymmenen viidenkymmenen sijasta ei merkitse asiantuntijoitten arvioiden mukaan sitä että tämän käyttö tulisi vähentymään koska edelleenkin saa neljäkymmentä prosenttia vähennettyä niistä kuluista jotka tästä syntyy ja tämä kohdistuu nimenomaan kahteen ylimpään tulodesiiliin jotka käyttävät näitä palveluita tosiasia on se että se keskimääräinen käyttö on päälle tuhat euroa per tapahtuma ja ja se tarkoittaa käytännössä sitä että tästä menetyksestä kärsivät vain ja ainoastaan ne joilla on eniten tuloja
ministeri ohisalo kolme minuuttia arvoisa
puhemies edustaja mäenpäälle ja toivon että ryhmätoverit voivat vaikka välittää viestiä hänelle ja mielelläni keskustelen tästä asiasta jatkossakin minä tiedän mitä eriarvoisuus on minä tiedän mitä köyhyys on tässä yhteiskunnassa olen tehnyt väitöskirjani siitä miten leipäjonoissa käyvät ihmiset näkevät elämässään kokevat hyvinvointinsa ja huono osaisuutensa näitä asioita ei pidä asettaa vastakkain ihmisiä ei pidä asettaa vastakkain tämän hallitusohjelman otsikko kuuluu osallistava ja osaava suomi ja siitä on kyse että ihan jokainen ihminen on mukana ja ihan jokainen ihminen kokee olevansa osallinen tässä yhteiskunnassa silloin ei myöskään synny ihmisryhmien välille niitä jakoja joita tällä hetkellä valitettavasti paikoin on sen takia tämä hallitus tekee töitä erittäin paljon sen syrjäytymisen ehkäisyksi joka on muun muassa sisäministeriön raporteissa useaan otteeseen todettu suomalaisen yhteiskunnan suurimmaksi sisäisen turvallisuuden uhaksi syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden suurin uhka

ministeri kulmuni kolme minuuttia
arvoisa rouva puhemies täällä nousivat esille edustaja viitasen puheenvuoron päätteeksi luovat alat ja hän on aivan oikeassa siinä miten merkittävä kasvumahdollisuus liittyy siihen että me saisimme monipuolistettua meidän ja ylipäänsä meidän elinkeinoelämän kokonaisuutta kuten aikaisemmassa vaiheessa tätä salikeskustelua oli esillä suomessahan luovien alojen osuus meidän bktstä on suhteellisen pieni verrattuna muihin pohjoismaihin tai eurooppalaisiin kilpakumppaneihin joten on aivan selvää että me haluamme sille alalle kasvua luoda ja se on myös hallitusohjelmassa vahvasti kirjattu paitsi kulttuurin osalta myös elinkeinoelämän ja viennin potentiaalin osalta on esimerkiksi juurikin tämä joka viime vaalikaudella tuli voimaan ja joka nyt saa jatkoa ja ja sitä pyritään myös laajentamaan sen kautta että saataisiin luotua myös muita luovan alan mahdollisuuksia joten olen luottavainen sen suhteen että luovien alojen edistäminen menee eteenpäin toisekseen haluaisin vielä kommentoida kun edustaja kärnä otti esille yrittäjyyteen liittyvät asiat ja myöskin vienninedistämisestä täällä oli puhetta totisesti iso osa tämän hallituksen työllisyyden tavoitteiden lisäämisestä liittyy siihen että yrittäjyys voi hyvin tässä maassa ja kannattaa yrittää yrittäjien verotus ei kiristy yritysten verotus ei kiristy mikä on tietenkin aivan keskeistä siinä että tämä on houkutteleva investointiympäristö

tullaan tekemään yrittäjyysstrategia kotimaisen omistajuuden ohjelma ja myös viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma pitkälle kaksituhattakolmekymmentä luvulle joilla pyritään monipuolistamaan meidän vientisektoriamme lisäksi täytyy tietenkin huomioida se että meidän yritysrahoitusmarkkinoilla on ollut jonkin verran pullonkauloja joita täytyy pystyä helpottamaan edustaja huttunen aivan oikein nosti esille kohtaanto ongelman mikä liittyy isoksi osaksi siihen että saadaan työvoimaa kaikkialle tässä maassa ja tämä tietenkin liittyy myös maahanmuuttoon työperäisen maahanmuuton osalta moni meidän sesonkiluonteinen ala esimerkiksi maatalous ei pystyisi ollenkaan pyörimään siinä määrin ellei saisi työvoimaa riittävästi kausittain hallitusohjelmaan on myös kirjattu esimerkiksi ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen liittyvä tuki aivan kuten pääministeri rinne tästä epäilystä että kotitalousvähennyksen varsin maltillinen muutos sataviisikymmentä euroa vaikuttaisi siihen että harmaa talous lisääntyisi niin sitä ei kyllä pidetä todennäköisenä koska kuitenkin enin osa kotitalousvähennyksen käyttäjistä käyttää sitä sen euroa ja hyvin hyvin harva on pystynyt käyttämään täysimääräisesti sitä kahtatuhattaneljääsataa euroa
no niin tämän debatin jälkeen me menemme puhujalistaan täällä on etukäteen varattua puheenvuoroa odottamassa

arvoisa rouva puhemies täytyy heti tähän alkuun ennen virallista puheenvuoroa todeta arvostamalleni kollegalle edustaja juvoselle että tällä hetkellä valitettavasti perhevapaissa ei ole sitä valinnanvapautta sen takia me tarvitsemme tasa arvoa edistävän perhevapaauudistuksen jossa totta kai perheiden hyvinvoinnin lapsen edun ja niin edelleen täytyy olla keskiössä ja näin me myös toimimme ja näin me myös teemme mutta tällä hetkellä tosiaan tilanne on juuri se että että ei isillä monesti ole mahdollisuutta niitä perhevapaita käyttää vaikka sitä kovasti tahtoisivat ja ja myös heillä on siihen minun mielestäni täysi oikeus arvoisa puhemies nyt on pitkä kevät kääntynyt kesäksi ja suomessa on uusi antti rinteen johtama keskusta vasemmistolainen hallitus hallitusohjelmaa neuvoteltiin toukokuun ajan säätytalolla ja lopputuloksena on kahdeksan yhteiskunnallisen ilmiökokonaisuuden ympärille rakentuva tulevaisuuteen katsova ja ihmisten hyvinvointiin investoiva hallitusohjelma itse olin neuvotteluissa mukana miettimässä sosiaali ja terveyspalveluiden uudistuksen rakenteita sote palveluiden järjestäminen rakentuu tulevaisuudessa kahdeksantoista maakunnan varaan maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisena palveluna ja kokoomuksen ajama markkinamalli on onneksi unohdettu maakuntien päättäjät valitaan vaaleilla ja maakunnille tulee verotusoikeus josta käynnistetään parlamentaarinen valmistelu tulevissa sote keskuksissa panostetaan perustason palveluiden saatavuuteen ja parannetaan hoitotakuuta niin että hoitoon pääsee viikon kuluessa hoidontarpeen arvioinnista tämä uudistus edellyttää noin tuhatta yleislääkäriä lisää terveyskeskuksiin perusterveydenhuollon vahvistamisen lisäksi tarkastellaan sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden kokonaisuutta hallitusohjelmasta löytyy myös kirjaus siitä että keskussairaaloiden päivystystoiminta ja osaajien riittävyys turvataan tarvittaessa erityisin päätöksin mikä on selkeä parannus nykyiseen tilanteeseen

onneksi vasemmistoliitto on saanut tärkeän sote ministerin paikan ja uskon että ministeri pekosen avulla ja kautta pystymme vaikuttamaan erityisesti alueellisten palveluiden saatavuuteen ja totta kai myös näiden tarpeellisten uudistusten sisältöihin vanhusten hoivaa myös parannetaan säätämällä ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä hoivahenkilöstön mitoitukseksi nolla pilkku seitsemän myös kotihoitoa ja omaishoitoa parannetaan hoivahenkilöstön mitoituksessa tulee kuitenkin varmistaa että nolla pilkku seitsemän tarkoittaa nimenomaan hoivatyötä tekeviä päteviä henkilöitä eikä esimerkiksi talkkareita tai haamuhoitajia lasketa hoivatyön henkilöstön mitoitukseen hallitusohjelma puuttuu laajasti eriarvoistumiseen ja köyhyyden torjuntaan alle tuhannen euron kuukausieläkkeitä korotetaan noin viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa lapsiperheiden tilannetta helpotetaan lapsilisän yksinhuoltajakorotuksella ja korotuksesta hyötyvät myös olevat perheet myös opintotukeen tehdään kahdenkymmenenviiden euron huoltajakorotus ja neljännen ja viidennen lapsen lapsilisää korotetaan eriarvoisuutta vähennetään myös sosiaaliturvan palkkatyön yrittäjyyden ja muiden tulojen paremmalla yhteensovittamisella sosiaaliturvan kokonaisuudistus käynnistetään laajapohjaisena komiteatyönä ja työttömiä syyllistävä aktiivimalli onneksi puretaan toimeentulotukiriippuvuutta vähennetään ja tuen hakemisen byrokratiaa karsitaan ja koko järjestelmän läpinäkyvyyttä ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan palveluiden oikea aikaisuus on tärkeä osa tätä kokonaisuutta arvoisa puhemies yksi hallituksen merkittävimmistä uudistuksista on oppivelvollisuuden pidentäminen kahdeksaantoista vuoteen ja sen ulottaminen myös toisen asteen opintoihin uudistusta on verrattu jopa peruskoulun synnyttämiseen joka ei ollut mikään helppo harjoitus ja vaati useamman vaalikauden laajapohjaisen valmistelun ja asteittaisen käyttöönoton koulutus on ollut jo vuosikymmenten ajan hyvinvointivaltiomme kulmakiviä ja ylpeydenaiheita maamme tunnetaan maailmalla erittäin laadukkaasta ja ennen kaikkea tasa arvoisesta koulutusjärjestelmästä nyt tämä ylpeydenaihe päivitetään tähän päivään koska aika loppuu niin mennäänpä sitten tuonne loppuun arvoisa puhemies kaikkea ei voi saada elikkä tämä on on kuitenkin viiden eri puolueen pitkälle menevä kompromissi mutta valuvioista huolimatta erittäin hyvä askel eteenpäin ja nyt meillä on pitkästä aikaa suomessa hallitus joka leikkauslistojen sijaan uudistaa ja kehittää maatamme paremmaksi paikaksi elää meille kaikille ei vain harvoille

arvoisa puhemies käsissämme oleva hallitusohjelma on monessakin mielessä edistyksellinen ja suomea sosiaalisesti kestävämpään suuntaan vievä tulevaisuusohjelma pohjoismaisen hyvinvointimallin turvaaminen on yksi keskeisimpiä ja tärkeimpiä teemoja tässä liki kaksisataa sivuisessa ohjelmassa pohjoismaisen hyvinvointimallin kulmakiviä ovat ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa arvo verorahoitteiset hyvinvointi ja koulutuspalvelut suuri sosiaalinen liikkuvuus ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta se että kannamme vastuuta toinen toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudesta ihmisillä tulee olla suomessa tulevaisuudessakin tieto siitä että minusta pidetään huolta silloinkin jos en itse siihen kykene näin meillä on haluttu toimia jo vuosikymmeniä näin meillä halutaan toimia myös tulevaisuudessa olemme tässä salissa kuulleet varsin kattavasti niistä toimenpiteistä joihin rinteen hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan on kuultu myös varsin kriittisiä ehkä pelokkaitakin puheenvuoroja siitä mihin suuntaan suomi on menossa uskon että suomi on menossa inhimillisempään suuntaan uudistusten suuntaan ja vahvasti kohti tulevaisuutta en kuitenkaan väitä että tämä tie tulisi olemaan helppo eikä kukaan meistä tässä salissa pysty ennustamaan sitä mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan haluan ottaa esiin asioita jotka toistaiseksi ovat keskustelussa jääneet pienemmälle huomiolle mutta koskettavat hyvin hyvin monia asioita jotka koskettavat niitä lukuisia ihmisiä jotka ovat meiltä näkymättömissä mutta vaikkei heitä näkyisi he ovat silti olemassa meidän tulee huolehtia siitä näiden näkymättömien joukko tulevaisuudessa kasva arvoisa puhemies olen erityisen tyytyväinen tässä hallitusohjelmassa oleviin kirjauksiin ja toimenpiteisiin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten paremman tulevaisuuden turvaamiseksi tämä hallitusohjelma on erityisesti lapsi ja perheystävällinen ohjelma hallitus sitoutuu päätöksenteossa lapsivaikutusten arviointiin ja edistämään lasten ja nuorten osallisuutta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saamisen kynnystä madalletaan ja alaikäisten päihdepalvelut turvataan tällä hetkellä meillä on alueita joissa nämä palvelut ovat puutteellisia ja täysin riittämättömiä tätä hallitusohjelmaa kiitän siitä että vihdoinkin on kuultu huoli lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmääristä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tehdyn thln selvityksen mukaan suomessa oli avohuollon asiakkuudessa yli viisikymmentäviisituhatta lasta ja nuorta sijoitettuna oman kodin ulkopuolelle oli kahdeksantoistatuhatta joista huostaanotettuja kymmenentuhatta lasta ajatelkaa kymmenentuhatta lähes yhtä monta lasta kuin kotikaupungissani on asukkaita nämä lapset ja heidän perheensä tarvitsevat lastensuojelun työntekijät joilla riittää aikaa ja jaksamista tärkeään ja haastavaan työhön lastensuojelu on jo pitkään kriisissä ja maassamme aliresursoitu tarpeeseen nähden nyt hallitus lupaa tarttua tähänkin asiaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi ollaan asteittain määrittelemässä vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun myös lastensuojelun jälkihuoltoa kehitetään ja turvakotipalveluiden saatavuutta lisätään tämä jos mikä on mielestäni vastuullista politiikkaa arvoisa puhemies meillä on myös hallitus joka on valmis tekemään töitä vakavasti otettavien kansantautiemme parissa päihde ja ja mielenterveyspalveluita kehittämällä pelkästään päihteiden aiheuttamat aiheuttamat kulut yhteiskunnallemme ovat miljardeja vuosittain inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan siinä riittää työsarkaa hallituksen tavoite on vähentää riippuvuuksia sekä päivittää päihdestrategiaa huumehoidon tehokkuutta parannetaan ja käytön haittoja vähennetään pelihaittojen ehkäiseminenkin on huomioitu myös mielenterveysstrategia laaditaan ja mielenterveys ja päihdelainsäädäntö uudistetaan erityisen tärkeää on että ja päihdeperheiden riittävät palvelut turvataan kuten jo aiemmin sanoin tämä hallitusohjelma on lapsi ja perheystävällinen ohjelma pitkän linjan sosiaalityöntekijänä ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten parissa elämäntyöni tehneenä voin ylpeydellä todeta että meillä on hallitus joka korostaa myös sosiaalialan merkitystä terveydenhuollon rinnalla emme voi unohtaa unohtaa niitä näkymättömiä ihmisiä heitä jotka tarvitsevat tukea ja apua hyvin erilaisista syistä lapsia nuoria mielenterveyskuntoutujia asunnottomia vammaisia päihderiippuvaisia ikäihmisiä ja niin edelleen heille tämä hallitusohjelma antaa uskoa parempaan yhteiskunnasta kertoo paljon se miten se heikoimpiaan kohtelee meidän jokaisen tässäkin salissa on syytä muistaa että avuntarvitsija voit joskus olla myös sinä tai minä arvostamaani maarit feldt rantaa lainatakseni tähän loppuun sanon kuten hän totesi puolueestaan tämä on toivon ohjelma ihmisille paremmasta huomisesta

arvoisa rouva puhemies haluan puhtautta syödä tai tulla syötetyksi ilman kiirettä haluan tuntea ihmisen kosketuksen haluan ymmärtää ja tulla ymmärretyksi haluan että minulle on aikaa en halua olla ulosteet vaipoissa enkä halua maata pissaisessa vuoteessa en halua olla yksin omassa huoneessani koska minua ei ennätetä nostaa ylös koko tässä muutama toive joita sairaanhoitajana olen kuullut ympärivuorokautisessa hoivassa asuvilta vanhuksilta ja uskon että yksikään tässä salissa ei voi vähätellä tai pitää kohtuuttomina pitää näitä toiveita tuntuu hyvältä huomata että myös näin oppositiossa ollessaan kokoomus kantaa voimakkaampaa huolta hoitajamitoituksesta hallituksessa ollessaan no parempi myöhään kuin ei ollenkaan hallitusohjelmaan kirjattu hoitajamitoitus nolla pilkku seitsemän on muutakin kuin pelkkää desimaali se on mahdollistava tekijä jotta voidaan vastata monien vanhusten hartaisiin toiveisiin tulla hoidetuksi inhimillisesti vanhukset tarvitsevat riittävästi ammattitaitoisia koulutettuja hoitajia hoitamaan heitä vanhuksilla on oikeus hyvään turvalliseen ja laadukkaaseen hoitoon ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoiva asumisessa arvoisa rouva puhemies olen erittäin iloinen siitä että hallitusohjelmassa halutaan nostaa tasa voimakkaasti esille tasa arvokysymykset näkyvät hallitusohjelmassa kautta linjan erittäin myönteisenä pidän sitä että miesten ja naisten palkkaero tunnustetaan ja sen kaventamiseksi on tulossa toimenpiteitä tällä hallituskaudella on tehtävä konkreettisia toimenpiteitä sen eteen että myös koulutetun hoitohenkilökunnan palkkoja vihdoinkin saadaan nostettua ja kaivettua pois syvältä palkkakuopasta pelkkä hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin ei riitä vaan niin työolot kuin palkkauskin on saatava oikealle tasolle jotta turvataan osaava ja ammattitaitoinen hoitohenkilöstö jatkossa myös ikääntyneiden palveluissa tulee sote alan vetovoimaa parantaa pelkkä kutsumus ei enää riitä vaan palkalla pitää tulla myös toimeen

että haluamme suoda ikääntyneille parhaan mahdollisen hoivan ja hoidon riittävillä resursseilla

arvoisa rouva puhemies

on tuonut kansalaisille uskoa yhteiskuntaan toivoa sekä luottamusta tulevaisuuteen hyvät edustajat eikö juuri usko tulevaisuuteen ole tärkeä voimavara mikä on vienyt ja vie myös jatkossa suomea eteenpäin viime hallituskausi ei valitettavasti juurikaan tuonut tätä toivoa ja uskoa päinvastoin usko tulevaisuuteen on ollut ihmisillä todella koetuksella arvoisat edustajakollegat rinteen hallitus lähtee nyt rakentamaan parempaa suomea hallitus lisää kansalaisten uskoa tulevaisuuteen investoimalla osaamiseen koulutukseen ja tulevaisuuteen hallitus pitää huolen suomalaisten osaamisesta myös tulevaisuudessa laajentamalla oppivelvollisuutta kahdeksaantoista vuoteen lisäämällä korkeakoulujen pysyvää rahoitusta ja vahvistamalla ammatillista koulutusta

hallitus huolehtii myös niistä jotka eniten apua elämässään tarvitsevat hallitus vähentää eläkeläis ja lapsiperheköyhyyttä hallitus säätää lakiin sitovan hoitajamitoituksen tiukentaa hoitotakuuta perusterveydenhuollossa käynnistää sosiaaliturvauudistuksen valmistelun toteuttaa julkissektorivetoisen sote uudistuksen sekä purkaa epäoikeudenmukaisen ja epäonnistuneen aktiivimallin ja mikä tärkeintä tämä hallitus pitää myös huolen siitä että kunnilla on riittävät resurssit elinvoiman kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen päättämällä väliaikaiset valtionosuusleikkaukset ensi vuonna ja turvaamalla riittävät resurssit kuntien mahdollisiin lisätehtäviin kun salissa kritisoidaan hallitusohjelman ilmastotavoitteita ja työllisyystavoitteiden epärealistisuutta on myös hyvä huomioida että hallituksen toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi luovat suomelle ja energiateknologia alan yrityksillemme ensiarvoisen mahdollisuuden toimia globaalina tiennäyttäjänä osaamisensa johdosta ja luoda tätä kautta työpaikkoja lisää suomeen itse pidän hyvin tärkeänä sitä että rinteen hallitus on valmis johtamaan suomea yhdessä sopien yhdessä opposition yhdessä työmarkkinaosapuolten ja yhdessä eri järjestöjen kanssa yhdessä tillsammans kuten suomi slogan kuului arvoisa rouva puhemies lopuksi vielä kommentti opposition viljelemään talouskritiikkiin täällä salissa kuten pääministeri rinne sekä useat muut edustajat ovat täällä varsinkin eilen todenneet pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa taloutta hoidetaan ihmistä varten ei päinvastoin äänestän todella mielelläni huomenna osallistavan ja osaavan suomen sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan puolesta äänestän hyvin mielelläni käsittelyssä olevan hallitusohjelman puolesta nyt kun tässä näyttää vähän aikaa olevan niin käytän sen hyödykseni edustaja juvonen on itse asiassa todella ymmärrettävästi puheenvuoroissaan tänäänkin peräänkuuluttanut hallitusohjelman hoivahenkilökuntakirjauksen määritelmää hoivahenkilökunnalla tarkoitetaan tässä hallitusohjelmassa koulutettua sosiaali ja terveysalan hoitohenkilökuntaa ja on todella tärkeätä että tämä tulee näin lakiin kirjattua sitten vastaus siihen miksi hoitajat eivät toivottavasti marssi ensi keväänä torille hallitusohjelmaan on kirjattu myös sivulle satakolmekymmentäkaksi että palkkatasa arvoa edistetään jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa jonka on oltava nyt huomio aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi

arvoisa puhemies lähden liikkeelle hallitusohjelman myönteisistä asioista sillä niitäkin on ohjelmassa paljon olen tyytyväinen siihen että panostetaan koulutukseen ja tutkimukseen pidän erittäin tärkeänä että uusi hallitus huomioi puolustusvoimien ja sisäisen turvallisuuden resurssit poliisien määrää muun muassa nostetaan ihmisten pääsyä lääkäriin ja hoitoon helpotetaan sitäkin on helppo oppositiosta tukea omalle maakunnalleni satakunnalle on erittäin tärkeää että puolustusvoimien laivuehankinnat toteutetaan suunnitellusti hanke tuo paljon työtä rauman telakalle ja koko alihankintaverkostoon myös infran kehittämiseen ohjataan uutta rahoitusta siitäkin kiitän hallitusta arvoisa puhemies ennen kuin käyn läpi hallitusohjelman heikkoja kohtia niin haluan korostaa että toivon rinteen hallituksen onnistuvan julkisen taloutemme ja työllisyyden vahvistamisessa totta kai yhteinen toiveemme että suomi menestyy toivon myös viisautta rohkeutta uusille ministereille sen vallan käyttämisessä mikä teille on nyt annettu olette paljon vartijoina seuraamme oppositiosta tarkasti hallituksen tavoitteiden toteutumista rakentavalla mutta rohkealla oppositiopolitiikalla arvoisa puhemies pääministeri rinteen hallituksen talous ja työllisyysohjelma herättää kuitenkin kysymyksiä ja kritiikkiä minusta aivan aiheellisesti kyse on siitä miten tämä kaikki hyvä aiotaan rahoittaa ja ennen kaikkea siitä kuka tämän kaiken maksaa ensinnäkin hallitus on korottamassa ympäristö ja haittaverotusta yli seitsemälläsadalla miljoonalla eurolla muun muassa polttoaine ja energiaveroja korottamalla sekä lopettamalla asuntolainojen korkovähennyksen budjetin menojen kattamiseksi hyväksyisin kaikki nämä korotukset jos te hallituksessa samalla keventäisitte tavallisten työtätekevien ihmisten ja eläkeläisten verotusta vastaavasti kuin te olette nyt näitä veroja korottamassa seitsemänsadan miljoonan euron kiristykset ovat enemmän kuin kahdensadan miljoonan euron kevennykset arvoisa hallitus toiseksi rinteen hallituksen koko ohjelman talouslinja on rakennettu hiekan päälle tavoittelette julkisen talouden tasapainoa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme mikä nojaa olennaisesti prosentin työllisyysasteeseen ja kuuteenkymmeneentuhanteen uuteen työlliseen nämä ovat erinomaisia tavoitteita mutta konkreettiset keinot loistavat poissaolollaan miten voitte rakentaa hallitusohjelman keskeiset talouspolitiikan tavoitteet tällaisten toiveiden varaan sen sijaan että olisitte päättäneet rohkeasti työllisyystoimista jo hallitusohjelmassa siirrätte työllisyystoimien valmistelun kolmikannalle haluaisin uskoa että tulosta syntyy mutta valitettavasti tätä epäilen kaikki helpot keinot työllisyyden hyväksi on jo tehty edellisten hallitusten aikana hallitukselta vaaditaan nyt rohkeutta ja kykyä päätöksiin jotta tuo tärkeä tavoite työllisyyden osalta saavutetaan meidät on hyvät kollegat valittu tänne siksi että kansalaiset ovat meitä äänestäneet he ovat meihin luottaneet että me kansanedustajat päätämme asioista kannamme vastuun ja laitamme itsemme likoon kansaa edustavat kansanedustajat ei hakaniemi tai eteläranta on tärkeää että hallitus säilyttää itsellään vallan ja vastuun työllisyyden edistämisessä kolmanneksi hallitus julistaa tekevänsä mittavat tulevaisuusinvestoinnit joihin ohjataan kolme miljardia euroa hallituskauden aikana myymällä valtion omaisuutta omaisuuden myynti on perusteltua mikäli varat suunnataan tulevaisuuden kasvun ja työllisyyden vahvistamiseen budjetin tilkkeeksi omaisuutta ei ole järkeä myydä lista tulevaisuusinvestoinneista on pikemminkin kokoelma hallituspuolueiden vaalilupauksia joille ei ole löytynyt budjetista muuta rahoitusta näiden tulevaisuusinvestoinneiksi kutsuttujen menojen joukosta löytyy kaikkea hyvää kaikille aina porotaloudesta lähetystörakennusten korjaamiseen laajakaistaohjelmaan ja maksuttomaan ehkäisyyn rinteen hallituksen tarkoittaakin sitä että menot lisätään nyt mutta lasku maksetaan vasta tulevaisuudessa tuottavaa valtion omaisuutta laitetaan lihoiksi jotta puolueiden vaalilupaukset saadaan maksettua arvoisa puhemies isänmaata voi palvella myös oppositiosta tulemme kokoomuksesta tekemään rakentavaa oppositiopolitiikkaa ja esittämään teille vaihtoehtoja seuraamme erityisen tarkasti hallituksen työllisyystavoitteen etenemistä haluan toivottaa hallitukselle menestystä alkavaan työhön rakentavassa yhteistyössä hallituksen ja opposition välillä kiitos

arvoisa rouva puhemies täällä on paljon keskusteltu näistä hyvistä asioista niitä on tuotu esille ja hallitusta on sillä tavalla kehuttu joten minä en luetteloa enää mutta muutamia asioita mitkä ovat itselle tulleet tärkeiksi ja mitä olen huomannut ovat ainakin turvallisuusasioiden parantaminen koulutuksen lisääminen panostaminen näissä näissä on niitä tavoitteita mitä tulevaisuudessa tarvitaan ja meidän pitää tehdä sillä tavalla näitä että lapsemme menestyvät ja vievät tätä maata eteenpäin toisaalta meidän on myös huolehdittava

heikommassa asemassa olevista olevista ihmisistä ja heidän asemaansa pitää parantaa minusta on hyvä että aktiivimalli ja ja sen päivärahaleikkuri poistetaan työttömiltä sen poisto on hyvä ja tarkoituksenmukainen koska sillä ei ole saatu niitä tavoitteita mitä sille asetettiin minusta on myös hyvä tämä asia että kolmannen sektorin palkkatuesta tämä neljäntuhannen henkilötyövuoden sillä kolmannella sektorilla on erittäin paljon mahdollisuuksia työllistää ja saada ihmisiä työn ääreen oikealla tavalla hankkimaan omaa työkuntoaan paremmaksi etenkin pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat tämmöistä pehmeätä laskua siihen työhommaan jotta tavallaan heidän työrytminsä palautuisi työkuntonsa palautuisi ja syrjäytyminen vähenee vähenee kun he he saavat uusia ystäviä sieltä työmarkkinoilta ja tavallaan he saattavat löytää jopa uuden tavoitteen lähteä opiskelemaan itselleen uutta ammattia minusta on erittäin hyvä asia että tästä luovutaan edellisestä hallituksesta jäi mieleen se että kun katsoin noita vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarviopäätöksiä niin siellä jätettiin käyttämättä yli satakuusikymmentä miljoonaa euroa työllistämismäärärahoja tämän leikkurin takia

jos miettii sitä aktiivimallia vastakohtana niin säästetään rahasta mutta rangaistaan työtöntä eikä anneta sitä työllistymismahdollisuutta joten minusta tämänkin purkaminen on erittäin hyvä asia

arvoisa puhemies tämä hallitus on minusta minusta ihmisten asialla tämä hallitus auttaa tavallisia ihmisiä tavalliset ihmiset saavat lapsensa päivähoitoon tavalliset ihmiset voivat kouluttaa lapsensa ammattiin tavallisille vanhuksille taataan hyvä hoito minulle kaikki ihmiset ovat tavallisia tämä on kaikkien mahdollisuus nyt tässä kaikille ihmisille kaiken kaikkiaan kun tätä hallitusohjelmaa katsoo ja lukee niin tämä on erittäin hyvä hallitusohjelma siinä mielessä että nyt meillä on mahdollisuus jakovaraan ja me käytämme sitä oikeaoppisesti ja oikeisiin kohteisiin ja oikeaan tulevaisuuteen minusta tämä on hyvä ja positiivinen

arvoisa

olevaa rinteen hallituksen ohjelmaa ohjelma sisältää paljon kannatettavia ehdotuksia samaan aikaan se herättää myös useita kysymyksiä sen toteuttamisen realistisuudesta suuri osa pysyvistä menoista ollaan rahoittamassa kertaluontoisilla tuloilla keskustalaisten suulla olemme useaan kertaan kuulleet kuinka viime hallituskaudella laitettiin taloutta ja työllisyyttä kuntoon näin olikin mutta viime kaudella toteutettujen monin paikoin vaikeidenkin toimien tavoitteena ei ollut se että tämä hallitus vie suomen takaisin siihen pisteeseen josta lähdimme tavoitteena oli

suomen talouden laittaminen siihen kuntoon että meillä olisi varaa panostaa koulutukseen ja osaamiseen vanhusten palveluihin ja myös tulonsiirtoihin paitsi nyt myös neljän ja vielä kymmenenkin vuoden päästä silloinkin kun meidän lapsemme ovat aikuisia arvoisa puhemies politiikkaa tulisi tehdä mahdollisimman pitkäjänteisesti uudistusten tulisi kestää parlamentaarisesti yli hallituskausien lyhytjänteinen ja tempoileva politiikka ei ole kenenkään etu pitkäjänteisyys korostuu erityisesti lasten ja nuorten palveluissa koulutusjärjestelmän on kestettävä aikaa eikä pelkkien vaalilupausten varjolla tule toteuttaa äkillisiä kurssin muutoksia onkin hienoa huomata että viime kaudella tehtyjen uudistusten toimeenpanoa pyritään tukemaan eikä mitään näistä mukaan lukien sdpn vastustama varhaiskasvatuslain uudistus peruta lisäksi hallitusohjelmassa sitoudutaan viime kaudella aloitettuun korkeakoulutuksen visioon jossa tavoitellaan neljän prosentin osuutta tutkimus ja tuotekehitysmenoja bktsta sekä korkeakoulutettujen viidenkymmenen prosentin osuutta ikäluokasta valitettavasti hallitusohjelman tulopuoli ei juuri tämän tavoitteen saavuttamista tue yhtä vahvasti kuin olisi toivonut kokoomus olisi panostanut tutkimukseen ja tuotekehitykseen kolmesataa miljoonaa euroa sekä pääomittanut yliopistoja valtion omaisuuden myyntituloilla näin olisi varmistettu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatu ja vahvistettu vahvistettu yliopistojen autonomiaa pitkäjänteisesti hyvää tällä puolella on se että hakusumaa pyritään purkamaan toivottavasti ei ole niin että nyt yliopisto ja korkeakoulutukseen tehdyt panokset menevät täysin näiden lisäpaikkojen rahoittamiseen uuden hallituksen toimesta ollaan tekemässä myös monia muita hyviä asioita panostukset varhaisiin vuosiin ovat tutkitusti tehokkaimpia keinoja puuttua koulupudokkuuteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn on hienoa että hallitus on käynnistämässä niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen tasa arvo ohjelman viime kaudella aloitettiin aloitteestani opetusministeri grahn laasosen toteuttamana varhaiskasvatuksen tasa arvorahoitus sillä peruskoulun puolella sillä on saavutettu hyviä tuloksia varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto on erittäin hyvä tavoite ja toivottavasti kaksivuotisen esikoulun toteuttaminen etenisi selvittämisestä toteuttamiseen arvoisa puhemies rinteen hallitus on nostanut oppivelvollisuusiän pidennyksen yhdeksi kärkitavoitteekseen ja suurimmaksi pysyväksi menolisäyskohteeksi koulutuksen puolella toisen asteen koulutus on nykyään edellytys työllistymiselle ja siksi on erittäin hyvä tavoite että jokaisella olisi vähintään toisen asteen koulutus koulutuspolitiikan kokenut konkari edustaja gustafsson totesi täällä salissa eilen osuvasti että oppivelvollisuusiän nosto ei yksinään auta tämän tavoitteen saavuttamisessa vaan tarvitaan kaikki ne hyvät asiat varhaiskasvatuksen laadun ja perusopetuksen vahvistamiseksi sekä oppimisen oppimisen tuen parantamiseksi siksi ihmettelenkin sitä miksi nämä

kaikki hyvän tavoitteen toteuttamiseksi tarvittavat toimet on päätetty rahoittaa kertaluontoisilla tuloilla tarkoittaako tämä sitä että koulutuksen tasa arvoa ja perustaitoja pyritään vahvistamaan vain kolmen vuoden ajan ymmärrätte varmaan itsekin sen hyvä hallitus että tämä ei toimi tarvitaan pitkäjänteistä perustaitojen vahvistamista ei vain kolmevuotista sellaista kirjaus oppivelvollisuuden pidentämisestä on vielä hyvin epämääräinen joten uskon että tähän asiaan palataan kun valmistelu ministeriössä on edennyt tässä vaiheessa epäselväksi jää esimerkiksi se tavoitellaanko pidennyksellä aidosti tutkinnon tutkinnon saavuttamista vai ei toivoisin myös että koulutuspolitiikkaa voitaisiin suunnitella parlamentaarisesti arvoisa puhemies hallitusohjelmasta löytyy paljon kannatettavia tavoitteita ja nostan vielä esiin panostukset liikuntaan ja urheiluun viime kaudella tehty liikuntapoliittinen selonteko oli historiallinen ja siitä sivistysvaliokunnassa tehty mietintö yksimielinen ja tämä näkyykin nyt hienosti hallitusohjelman kirjauksissa hienoa nähdä kuinka tämä konkretia sitten

arvoisa rouva puhemies erilaisuuden hyväksymistä tukemista ja tunnistamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan maailmassa ja suomessa on tuhansia ihmisiä jotka elävät kanssamme tässä samassa maailmassa mutta jotka eivät voi kokea sitä samalla tavalla omanaan kaikilla meillä ei ole mahdollisuutta oppia esimerkiksi puhumaan kuten me tänään täällä koskaan kaikilla meillä ei ole mahdollisuutta oppia vaikkapa aakkosia jos saatavilla ei ole siinä auttavaa aikuista kaikilla meillä ei ole mahdollisuutta löytää ystävää tai oppia ajamaan polkupyörällä osan heistä on jokainen meistä tavannut lapsen joka vipsuttaa kädelläään vaahteranlehtiä äidin joka pelkää että hänen lapsensa jää ilman tarvitsemaansa tukea puolison joka kannattelee toista jaksamaan ihmisen joka on jäänyt yksin nuoren joka unohtui eikä löytänyt enää tietään takaisin muiden luo suurin osa meistä tuntee heidät hallitusohjelma on lapsi ja lapsiperhemyönteinen se haluaa panostaa tulevaisuuteen niin kuin kuuluukin samalla se haluaa panostaa lasten ja nuorten parempiin oppimismahdollisuuksiin ja koulutukseen myös heihin jotka tarvitsevat erityistä tukea varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään subjektiivinen päivähoito oikeus palautetaan ja peruskoulun tasa arvo ohjelmalla ehkäistään eriarvoistumista perhevapaiden uudistamisella lisätään vanhempien välistä tasa arvoa ennaltaehkäisevän kuntoutuksen merkitys ihmisten hyvinvoinnissa on ymmärretty ja siihen halutaan nyt panostaa ja perusterveydenhuoltoa vahvistaa vanhustenhoivan laatua halutaan parantaa vammaisten oikeutta kuulua tasa arvoisemmin yhteiskuntaan parannetaan ja esimerkiksi autismin kirjo mainitaan hallitusohjelmassa vihdoin omaishoitajia ei unohdeta arvoisa rouva puhemies mikä näistä olisi huono asia ihmisten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden lisääntymisen kannalta suomessa ihmiset ovat marssineet ilmastonmuutoksen torjumisen puolesta lapset ja nuoret ovat tuoneet itsensä ja huolensa luoksemme joka viikko toivoen että turvaisimme heille terveen ja turvallisen tulevaisuuden eriarvoistumisen ehkäiseminen koulutukseen panostaminen tasa arvon vahvistaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat maamme turvallisuuden kannalta tärkeimmät asiat ja niihin on tartuttu vähemmistöryhmien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden yhdenvertaisuuden parantaminen lisää tasa arvoa ihmisten koulutuksesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on suora sijoitus myös ilmastonmuutoksen torjumiseen ne kulkevat käsi kädessä ja meidän täytyy antaa ihmisille eväät ja keinot sen työn toteuttamiseen että kaikki jaksavat ja kaikki pystyvät siihen osallistumaan kun kaksi kuukautta sitten tulin valituksi eduskuntaan ensimmäisen kerran ja kerroin asiasta lapselleni kotona hän vastasi äiti oikeasti mahtavaa nyt muistatte pitää meistä sitten hyvää huolta tänään tänään vastaan hänelle ja kaikille suomen lapsille että kyllä me pidämme teistä hyvää huolta ja me tulemme puhumaan heidän äänellään joilla itsellään sitä ei ole

arvoisa puhemies tiedonantokeskustelu hallitusohjelmasta on aina suuri keskustelu avaa tämän koko hallituskauden isosti täällä eduskunnassa ja olen aika tarkasti seurannut tämänkin päivän keskusteluja täällä on ollut paljon myös rakentavia ja hyviä puheenvuoroja mutta samalla kyllä hieman yhdyn edustaja kanervan pohdiskeluun siitä olisiko ehkä jatkossa tulevaisuudessa eduskunnan työtapojen kannalta järkevää että tämä keskustelu olisi jotenkin teemoiteltu tai ilmiöpohjainen jos tässä kohtaa uskaltaisi

minun mielestäni sosiaalinen oikeudenmukaisuus alueellinen tasa arvo ja myös yrittäjyys ne ovat hyvällä tavalla tässä kaiken kaikkiaan esillä ja tunnettua on kun katsomme vaalitulosta että eihän keskusta olisi voinut olla tässä hallituksessa mukana ellei olisi myös meille tärkeitä tavoitteita ja näitä kynnyskysymyksiä saatu tänne mukaan

työllisyysaste ja kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa ne ovat kunnianhimoisia se täytyy sanoa ja meillä hallituksella tulee olemaan paljon työtä eri asioita löytää uusia toimenpiteitä joilla päästään sitten näihin tavoitteisiin samalla haluan kuitenkin muistuttaa siitä että neljä vuotta sitten kun sipilän hallitus aloitti ei kovin moni myöskään uskonut sen tavoitteisiin seitsemänkymmenenkahden prosentin

mitä tehdään jotta me saamme tätä työllisyyttä paremmaksi ja aidosti ihmisiä työhön me kaikki tiedämme sen että mitä korkeampaa työllisyysastetta tavoitellaan sitä vaikeampaa on tavallaan juuri ihmisten kovaa ydintä saada työhön ja itse pidän erittäin tärkeänä sitä että me pystymme uudistamaan myös meidän työvoimapalveluitten sisältöä tekemään niistä parempia poikkihallinnollisempia ottamaan enemmän mukaan sitä sotea sinne ja luopumaan pitkälle tavallaan siitä digitaalisesta nettityöllistämisestä joka tietyllä tavalla oli vähän muotia siellä kaksituhatta luvun alkupuolella ihminen tarvitsee kasvoja siihen apuun kun työtä työtä haetaan kotitalousvähennyksen osalta haluan tässä keskustelussa vielä tuoda esille näkökulmani minusta edustaja

kyllä kotitalousvähennys on erityisesti hyvätuloisten pariskuntien apuna erityisen paljon jos me löytäisimme siihen niitä muotoja miten saataisiin ikäihmisiä kotitalousvähennyksen piiriin enemmän niin se olisi tärkeää hyvät kuulijat vielä totean tästä sote uudistuksesta jota myös olin säätytalolla tekemässä siinä ryhmässä että minusta on tärkeätä että me teemme sote uudistuksen hallitusti ja vaiheistaen ja sen totean että sille ei voi olla enää jatkossa vaihtoehto vapaaehtoinen kuntien tekemä malli siitä ei yksinkertaisesti tule mitään me tarvitsemme laajemmat vahvemmat hartiat ja pystymme sitä kautta viemään tämän pitkäaikaisen tavoitteen vihdoin maaliin itse katson niin että perusterveydenhuolto on kaikista tärkein ja sitä pitää pystyä parantamaan lastensuojelu mielenterveyspalvelut ja päihdetyö ovat erityisiä ja niiden osalta pitää peruspalveluissa koko maassa yhdenvertaisuuden toteutua huomattavasti nykyistä paremmin

arvoisa rouva puhemies

se tuntuu sen takia sille kun asioilla ei ole hintalappua ei tiedetä mitä mikäkin kustantaa mitä mikäkin maksaa ja kun ei ole hintalappua niin tuntuu että onko aina realismiakaan onko realistista tämmöisiä asioita saavuttaa ja miten nämä kaikki rahoitetaan hallitusohjelmassa tuli hyvin usein esille että selvitetään asioita selvitetään selvitetään ja selvitetään sitä ja tätä mutta itse selvittäminenhän ei vielä takaa että asiat muuttuvat parempaan suuntaan kun asioita selvitetään niin sitä ei tiedä vielä mitä selvitetään pitäisi tehdä toimenpiteitä ennen kuin asiat muuttuvat parempaan parempaan suuntaan tulkinnalle jää siinä aika iso osa siellä kerrottiin muun muassa että selvitetään mahdollisuudet selvitetään muutostarpeet selvitetään säännöksiä selvitetään keinoja selvitetään kestävyys selvitetään kokonaisvaltaisesti selvitetään käyttöönottoa ja mitä ne maksavat tuntuu sille että kun neljä vuotta on kulunut niin varmaan aika paljon on selvitelty asioita aika paljon varmaan paljon asioita selviää vai selviääkö sittenkään

selvää siihen mennessä en haluaisi että suomi joutuu selvitystilaan talouttakin täytyy ajatella vaikka hallituksen väri onkin nyt vihreää ja punaista hämmästelen ohjelmassa montaa asiaa otetaan muutama esimerkki esimerkiksi koulutus sivulla sataankuuteenkymmeneenneljään mainitaan että korotetaan oppivelvollisuusikä kahdeksaantoista vuoteen tämä ei välttämättä aina ole hyvä asia eivät kaikki halua välttämättä pakolla olla koulussa pitkään eikö olisi parempi panostaa niihin jotka enemmän tarvitsevat sitä apua ja tukea ja kannustusta jokainen meistä on kuitenkin erilainen niin ovat opiskelijatkin ja koulukkaat tästäkään tiedä mitä se maksaa ei tunnu tietävän nyt hallituksen ratkaisu tuntuu semmoiselle että on vähän niin kuin yksille napille tehty ratkaisu ihan voisin verrata yhteen semmoiseen tietynlaiseen asiaan esimerkiksi intiassa intiassahan kävi kerran niin että siellä haluttiin kitkeä harmaata taloutta sitten keksittiin ratkaisu miten se tehdään se ratkaisu oli että poistetaan käytöstä tietyn kokoinen seteli se oli ratkaisu siihen asiaan ratkaisu ei ollut minun mielestäni kokonaisvaltainen ei harmaata taloutta sillä poisteta jotenkin tuntuu että tässä on vähän samankaltaisia elkeitä ei se näin voi mennä

ja tämä ruotsin kielen lisääminen se ei tunnu kaikista kivalle nyt on tapahtunut semmoinen niin kuin ruotsin kielen pakkopalautus ylioppilaskirjoituksiin en oikein pidä siitä yksi asia on ilmastonmuutos miksi suomi tuntuu tukahduttavan omaa etuaan näissä asioissa pitää olla hyvin tarkka ja realistinen ei voi olla niin että me suomessa yksin otamme vastuun kaikista muun maailman asioista meidän kilpailukykymme voi olla vaarassa jos me hienostelemme ihan liian paljon ei ajeta maatamme ahdinkoon vaan turvataan se kilpailukyky keskustan edustaja kurvinen kyseli ja taisi tulla puhetta edustaja arhinmäeltäkin ovatko perussuomalaiset lukeneet hallitusohjelmaa kyllä me olemme lukeneet voitte uskoa että olemme lukeneet olihan siellä kirjaimia yli kahdellasadalla sivulla ja kun olemme lukeneet niin olemme huomanneet että sieltä puuttuu jotakin no mitä sieltä puuttuu sieltä puuttuu numeroita sieltä puuttuu numeroita siellä ei sanota paljonko mikäkin maksaa ja sen me huomasimme sen takia kun me luimme sen vähän pöyristyneenä luin kohtaa missä kerrottiin hallitusohjelmassa mainittiin että suomi laatii kokonaisvaltaisen afrikka strategian ja varmistaa suomen afrikka politiikan johdonmukaisuuden tarvitsemmeko me oikeasti tätä afrikka juttua ja mitä se maksaa veronmaksajille meille kaikille tässähän piti olla kyse nimenomaan suomen hallitusohjelmasta tietenkin toivoisin enemmän suomeen painottuvaa politiikkaa mitä hallitus aikoo tehdä haitalliselle maahanmuutolle eräänä yksityiskohtana hallitusohjelmassa olisin kaivannut omaishoitoon tietynlaista vahvaa panostusta vihdoin sanottu että omaishoidon tuesta olisi tullut verotonta eikö olisi jo sen aika eikö olisi nyt sen aika jo

tuntuu kummalliselle kuulla että täällä puhuttiin asioiden olevan hallitusohjelmassa kestävällä pohjalla mutta sitten kuulimme myös että ei ole keinoja ei ole keinoja arvoisa puhemies eikö tässä ole ristiriita on siinä

vastauspuheenvuoron on pyytänyt ministeri haavisto myönnän sen kolme minuuttia olkaa hyvä
arvoisa puhemies edustaja kanerva aikaisemmin täällä totesi että hyvin vähän puhutaan ulkopolitiikasta ja se on hyvin ymmärrettävää kun nyt ennen kaikkea puhutaan tietysti kotimaan asioista taloudesta sosiaalipolitiikasta ja muusta mutta kun edustaja reijonen mainitsi miksi tarvitaan afrikka strategia se liitti nyt hyvin tähän ulkopoliittiseen keskusteluun uskon että edustaja reijonen ja muut ovat nähneet että hyvin monet asiat euroopassa saavat vaikutusta siitä mitä afrikassa tapahtuu on tämä pakolaiskriisikysymys mutta on myöskin laaja ilmastonmuutoksen torjuminen johon me monella tavalla tarvitsemme myöskin afrikan

kun hallitusneuvotteluissa puhuttiin siitä missä missä on niitä uusia aluevaltauksia ja ehkä uutta uutta tietotaitoa jota suomessakin tarvitaan niin kyllä afrikan manner on yksi näistä eikä se ole vain suomelle tärkeä se on tietysti koko euroopan unionille hyvin tärkeä kumppani ja kaikki ne tapahtumat joita välimeren alueella on nähty vain alleviivaavat sitä miten tärkeää tämä

sitten lähi idässä tai tai pohjois afrikassa tai tai afganistanin kaltaisessa maassa ja itse ainakin ajattelen niin että konfliktien ennalta torjuminen ja ilmastonmuutoksen ehkäisy siihen vaikuttaminen että ympäristö ei ei pilaannu ja ihmiset joudu sen takia lähtemään on kaikki sitä konfliktien ennalta ehkäisemistä mitä tarvitaan maailmassa tänä päivänä yhä enemmän sen vuoksi on on tärkeää että hallitus miettii näitä toimia keskitetysti ja ei vain kehitysyhteistyön kannalta vaan poliittisen yhteistyön kannalta ja sen kannalta mitä voidaan tehdä afrikan unionin ja euroopan unionin välillä se tulee myöskin jo tässä meidän eu puheenjohtajuuskaudessamme vahvasti esille kun ulkoministerit ensi viikolla tapaavat niin kyllä siellä yksi keskustelunaihe maailman kriisien ohella on esimerkiksi sudanin tämänhetkinen tilanne jossa on sellainen epävarmuustilanne joka sitten jos konflikti siellä syvenee ja kärjistyy voi luoda uusia ongelmia ensin sudanin naapurimaille ja sitten ehkä lopulta lopulta meillekin täällä välimeren pohjoisella puolella nämä ovat ehkä niitä syitä miksi afrikka siellä on on mainittu toivottavasti edustaja reijoselle tässä tuli vastaus

puhemies tässä oli hyviä kysymyksenpoikasia joita joita tuossa äsken puhujakorokkeella sivuttiin ensinnäkin vehviläinen arvuutteli tätä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen tulevaa tulevaa vaiheistusta ja siihen liittyen myöskin alueellista yhteistyötä on hyvä sanoa että hallitusohjelman kirjaukset siitä ovat hyvin selkeitä malli on olemassa ja tämän ensimmäisen vaiheen uudistus koskee sote rakennetta joka tehdään hallituksen joukoin hyvin nopeassa aikataulussa kuitenkin huolellisesti valmistellen siihen liittyen on mahdollisuus näissä alueellisesti omien alueellisten erityispiirteiden osalta ja tältä osin tätä rahoitusta on meillä myöskin käytettävissä mutta on hyvä todeta niin kuin tässä esiin jo kävikin että siltä osin tuo sosiaali ja terveydenhuollon rakenteellinen uudistus on linjattu ja

eduskunnan tekemälle työlle annettu tunnustus nimittäin hallitusohjelmaneuvotteluissa käytiin tästäkin asiasta keskustelu ja tuon työryhmän vetäneenä on hyvä todeta että halusimme laittaa nyt kirjoihin ja kansiin sen että vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia korjataan valiokunnan yksimielisen mietinnön mukaisesti tämän enempää edustaja ronkainen ei varmasti yleensä saa varsinkaan kun ette ollut hallitusohjelmaneuvotteluissa edes mukana tältä osin ajattelen että siinä on lupausta kyllikseen mitä tulee sitten

sairastuneiden osaan tämäkin asia oli hyvin vahvasti keskusteluissa mukana ja siltä osin ongelma on se sisäilmasta sairastuneiden joukko joka ei putoa näihin perinteisiin diagnooseihin tavalla joka antaisi myöskin turvaa sekä sairauden hoitoon että toimeentuloon liittyen tältä osin olemme linjanneet että selvitetään sisäilmasta sairastuneiden tilanne niin että sisäilman vuoksi työkyvyttömät ja työpaikkakyvyttömät eivät jää ilman toimeentuloa ja tämä edellyttää myöskin sairauksien hoidon puolella aivan erilaista otetta kuin ennen ja tältä osin näiden ihmisten asemaa ei vain tunnusteta vaan halutaan myöskin ryhtyä toimenpiteisiin heidän toimeentulonsa turvaamiseksi

arvoisa rouva puhemies edustaja ronkainen otti todella nämä sisäilmaongelmat esille ja niin kuin me kaikki tiedämme niin se on valtava ongelma se on ollut jo pitkään tässä maassa iso ongelma ja sitä ovat myös eduskunta ja edelliset hallituksetkin yrittäneet parhaansa mukaan ratkoa työhän alkoi aikoinaan siitä kun tarkastusvaliokunta silloisen puheenjohtajansa tuija braxin johdolla teki tämän laajan selvityksen ja sen jälkeen sekä sekä silloinen että myös edellinen hallitus ja tämä hallitus ja sitä edeltävä hallitus ovat halunneet kaikki tätä työtä sillä on aivan kestämätöntä että meillä on valtava määrä rakennuksia ennen kaikkea julkisia rakennuksia joissa on sisäilmaongelmia ja siellä koululaisista päiväkotilapsista alkaen joudutaan pitkiä aikoja viettämään niin niin lapset kuin henkilökunta samoin esimerkiksi terveyskeskuksissa varuskunnat ovat myös semmoisia paikkoja missä on paljon näitä sisäilmaongelmia

siellä aiotaan nyt sekä panostaa tutkimukseen niin että voimme paremmin ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä että myös korjausrakentamisen kohdalla huomioida miten se pitää tehdä jotta todella saadaan muutosta aikaan yhtä lailla aiotaan panostaa rakentamisen laatuun ja myös niihin vastuukysymyksiin koska se on se iso ongelma että kun hankkeita ketjutetaan niin se vastuu tuntuu katoavan siinä matkan varrella ja tähän tähän halutaan saada nyt selvät selvät vastuutahot sitten myös terveystarkastajien ja työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksia lisätään niin että he voivat velvoittaa paremmin korjaustoimiin ja myös kuntotarkastustoimintaan tulee selkeät pätevyysvaatimukset jotta näitä kuntotarkastuksia tehdessä sitten voidaan luottaa siihen että ne todellakin on asianmukaisesti tehty ja koska valitettavasti silti edelleen tapahtuu paljon sitä että että ostetaan talo tai asunto josta myöhemmin löytyy näitä ongelmia niin tähän halutaan puuttua niin että selvitetään miten oikeusturva voidaan näitten talojen tai asuntojen ostajille turvata jos he sitten tulevat kärsimään sisäilmaongelmista samoin selvitetään niitä tukimahdollisuuksia

arvoisa rouva puhemies

ilmeisesti on satukirja siitä syystä että tästä puuttuu oikeasti se konkretia tämä

on

oikeassa elämässä se ei aina pääty onnellisesti koska tämän satukirjan toteuttamiseen

joka tapauksessa ongelma minkä takia ne perustuu siihen utopistiseen talouskasvuun mistä on moneen kertaan tänään kuultu sen takia en kauheasti puhu siitä sen enempää samaten utopistiseen työllisyyskasvuun jo edellinen hallitus ei oikeasti tehnyt sitä työllisyysnousua vaikka siitä yritettiinkin ottaa ottaa niin sanotusti itselle se kunnia oman yrityksenikin henkilöstömäärä on tuplattu yksikään työpaikka ei tullut edellisen hallituksen aikaansaamisista vaan

nyt tänään eilen ja huomenna tilanne on toinen joudumme jopa miettimään joudummeko lomauttamaan porukkaa ja sekään ei johdu ei edellisestä hallituksesta eikä tästä hallituksesta vaan se johtuu yksinkertaisesti maailman taloudellisesta tilanteesta hyvää tässä on paljon ja kieltämättä allekirjoitan todella paljon sellaisia asioita kuin se että vanhustenhoito on pakko saada kuntoon nuorten ongelmiin pitää saada ratkaisuja ja moneen moneen muuhun mutta tässä nuorten ongelmassa toisen asteen koulutuksen pakko niin kuin ruotsipakkokin mikä on täysin järjetön ideologia korjata tätä nuorten ongelmaa minä ymmärrän sen hyvin tässä salissa on hyvin harva joutunut elämään näitten nuorten elämää kun se elämä potkii päähän ja muutenkin syrjäytyminen on todella suurta mutta tällainen edustaja henkilökohtaisesti kokenut tietää täysin sen mitä ne ongelmat ovat ne eivät ole sitä että minut olisi pakotettu silloin oppimaan ruotsia tai minut olisi pakotettu ammattikouluun menin sinne ammattikouluun rämmin sen melkein kokonaisuudessaan läpi syrjäydyinkin jossain jossain vaiheessa todella paljon mutta tällä nykyisellä hallitusohjelmalla niihin ongelmiin ei tulla kauheasti tekemään mitään kovin ratkaisevia toimenpiteitä korkeintaan se pitää mikä löytyy sitten muilta sivuilta että siihen syrjäytymiseen muilta osin puututaan ja se se on yksi niistä tämän hallituksen ja tämän satukirjan hyvistä puolista tietysti nyt tässä vielä on sellainen ongelma että tämä hallitus todennäköisesti itsekin tulee tietämään sen että tämä rahahomma ei riitä ja tästä tietysti todennäköisesti tietyt puolueet jo tarkoituksella tekivät tällaisen ilmastohömpän ennen vaaleja että sen varjolla voidaan sitten ruveta jossain vaiheessa verottamaan lisää kun ollaan puhuttu siitä polttoaineen viiden sentin korotuksesta niin emme me neljää vuotta mene etteikö sitä koroteta lisää sehän on nyt vain se ensimmäinen viisi senttiä nyt tässä kohtaa on hyvin huolestuneena näen tämän asian että kun raha ei riitä niin minkälainen tappelu alkaa tässä tässä ministeriaitiossa jonkun on luovuttava omista tavoitteistaan kuka sitten joutuu luopumaan en tiedä tuskin kovin helposti kukaan ja en yhtään ihmettelisi jos vastaava kuin sixpack hallituksen aikana käynyt pako tuolta tuolta ministeriaitiosta tulee koska veikkaan että todennäköisesti keskustankin taktiikka on se että se tulee mukamas pelastamaan sitten tämän kurjuuden vuosi ennen seuraavia vaaleja ja niin sanotusti pelastamaan tämän asian en tule uskomaan että tämä hallitus pysyy koossa juuri sen takia että raha ei tämän satukirjan toteuttamiseen riitä

arvoisa

olisi nyt työnantajalla tulisi myös olla velvollisuus antaa työntekijälle omaishoidon ajaksi esimerkiksi saattohoidon ajaksi vapautus työstä tällä hetkellähän se on mahdollisuus edustaja ronkainen kyllä teidän lakialoitteenne johdosta vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohdat nousivat eduskunnassa esiin ja se toimi suunnannäyttäjänä kiitos siitä ja kiitos hallitus että viette asiaa eteenpäin kiitos myös sosiaali ja terveysvaliokunta että laaditte pontevan lausuman edistämään asiaa talouskasvun tai tuottavuuden eväitä ei tällä hallitusohjelmalla kuitenkaan tulla saavuttamaan suomen pankin eilinen ennustus talouskasvun hidastumisesta pysäytti kasvuennustettaan alentanut keskuspankki ennakoi että bkt kasvaa tänä vuonna yksi pilkku kuusi prosenttia ja ensi vuonna vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi kasvu on hidastumassa lähelle potentiaalista vauhtiaan eli yhteen pilkku kolmeen prosenttiin suomen hidastuva taloudellinen kehitys voi romuttaa ison osan tästä hallitusohjelmasta ohjelman epämääräisyys ja ehdollisuus ja viiden puolueen osallistuminen takaavat sen että varmasti monesta kohdasta tullaan vielä vääntämään kättä ja se voi johtaa siihen että syntyy riiteleminen ja heikko aikaansaaminen

seitsemänkymmentäviisi prosenttia on korkea ja siihen tulisi kyllä pyrkiä mutta

karkaavan kauas siihen pääsemiseksi ei ole esitetty mitään keinoja pallo työllisyyden parantamisesta on heitetty kolmikannalle te ulkoistatte työpaikkojen teon työmarkkinajärjestöille luvassa on kuitenkin kansalaisille selkeitä kurjistavia leikkauksia polttoainevero näkyy pahimmin kukkarossa autoilevilla ja korkean kulutuksen ajoneuvoa käyttävillä tämä ei erityisesti nosta yksityisautoilijan taakkaa mutta ammattiautoilijoille ja kuljetusalalle tämä on kallista se heikentää kuljetusalan yritysten katteita ja se siirtyy hintoihin jotka loppuasiakkaat maksavat se kallistaa syrjäseutujen elinkustannuksia selvästi kotitalousvähennyksen leikkaaminen osuu tavallisen ihmisen kukkaroon syntyy kysynnän ja tarjonnan laki pienyrittäjät esimerkiksi kotitalous ja siivouspalveluja tuottavat joutuvat tinkimän hinnoistaan tätäkö feministinen hallitus haluaa nämä pienyrittäjät ovat juurikin usein naisia kotitalousvähennyksen leikkaaminen lisää harmaata taloutta sillä kotitöitä ja remontteja siirrytään teettämään pimeänä toimintana sen sijaan kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden lista tulisi päivittää katsoin sen juuri äsken ja on kyllä sellaisia toimia jotka tulisi saattaa myös kotitalousvähennyksen piiriin omistusasunnon korkovähennyksen poistaminen kurjistaa asuntovelallisia juuri niitä perheellisiä ihmisiä erityisesti pieni ja keskituloisia joiden kaikki tulo menee nyt jo elämiseen hallituksen tulisi satsata turvallisuuteen on hyvä että poliisien määrää lisätään mutta myös hoitajia tarvitaan lisää näissä hankinnoissa palkkapolitiikalla on suuri merkitys on kohtuutonta että alat turvataan ihmisten henkeä ja koskemattomuutta ovat niin matalapalkattuja hallitus on sanonut olevansa feministisin hallitus ikinä huolehtikaa siitä että naisvaltaisten alojen ja pienellä eläkkeellä sitkuttavan yksinäisen naisen taloudellinen turvallisuus taataan hallituksen ei tule tukea haittamaahanmuuttoa kannustimia ei tule lisätä seksuaalirikostuomioiden alarajoja tulee kiristää erityisesti lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja hyvä jos tämä asia etenee sitten lopuksi vielä sote saattohoito potilasturvallisuus ja hoitajamitoitus lääkärille pääsy turvattava lääkärikoulutusta lisää saattohoito kuntoon laki velvoittamaan potilasturvallisuus jokainen hoitovirhe on liikaa hoitajamitoitus vain yksi virke vain yksi kuukausi olkaa sanojenne mittainen hallitus ja tuokaa hoitajamitoitus vanhuslakiin heti ja mitoitukseen tulee laskea vain hoitoalan koulutetut työntekijät

arvoisa rouva puhemies niin kuin tässä olemme saaneet todeta hallitusohjelma on todella laaja kokonaisuus monenlaisia asioita se ei tee maailmaa ei edes suomea valmiiksi mutta se muuttaa kyllä sitä suuntaa johon olemme viime vuosina olleet menossa tämä hallitusohjelma on oikeudenmukainen ja tulevaisuuteen suuntautunut

mutta joitakin merkittäviä korjauksia ja suunnanmuutoksia siinä on aktiivimallin purkaminen on yksi niistä eriarvoisuutta poistavista korjauksista on pakko tehdä nykyinen aktiivimalli on monelle aidosti aktiivisuudesta huolimatta vain työttömyysturvan leikkuri ja se on korjattava onneksi toimenpiteet sen purkamiseksi on jo aloitettu ja muutos viedään läpi nopeasti hallitusohjelman tavoite työllisyyden parantamiseksi tarvitsee muunkinlaisia toimia hallitusohjelmassa on otettu vahvasti kantaa siihen että työllisyyttä nostavia keinoja valmistellaan kolmikannassa siellä jos missä näitä asioita voidaan tuloksekkaasti oikeudenmukaisesti ja yhteisesti viedä eteenpäin tällä hallitusohjelmalla pääsemme vaikuttamaan merkittävästi myös lapsiperheiden arkeen erityisen iloinen olen siitä että vihdoinkin myös uusperheet on otettu huomioon tässä ohjelmassa hallitus haluaa parantaa vuorovanhemmuusperheiden asemaa asumistuessa ja muussa sosiaaliturvassa lisäksi hallitus haluaa parantaa yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden toimeentuloa meidän kaikkien yhteinen huolenaihe on takuulla merkittävä syntyvyyden lasku suomessa ja senkin suunnan muuttamista on kaikkien yhteisesti tuettava monin eri keinoin arvoisa rouva puhemies ja hyvät kollegat myös vanhustenhoito on otettu tässä ohjelmassa keskiöön vanhusten huonoon kohteluun on viimeksi tänään ottanut kantaa muun muassa keski suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta joka toi tänään terveisiä ja kantoi huolta vanhustemme kohtelusta heidänkin huoleensa on vastattu henkilöstömitoituksen saaminen lakiin on tärkeää mutta samalla meidän on muistettava että hoitohenkilökunnan työoloja ja työn kuormaa on korjaamaan hoitajien saatavuudesta on pystyttävä huolehtimaan houkuttelevalla ja motivoivalla työnkuvalla ja riittävällä palkalla tämän hallituksen yhteinen tahtotila on korjata pienimpien eläkkeiden tasoa ja tällä hallituskaudella eläkeläisköyhyyttä tullaan vähentämään eläkkeensaajatkin ilmaisivat näkemyksenään että nyt on vihdoin toivoa paremmasta suunnasta ja se on myös tämän hallitusohjelman selkeä tahtotila tarvitsemme toivoa paremmasta tuota toivoa paremmasta tuo myös ne hallitusohjelman kirjaukset joilla koko suomen saavutettavuutta parannetaan investoinnit raideliikenteeseen väyliin ja liikenneturvallisuuteen ovat erittäin tärkeitä matkustajaliikenteelle mutta ennen kaikkea ne ovat tärkeitä meidän vientiteollisuudellemme täällä on tänään käyty keskustelua ja kuultu erittäin hyviä puheenvuoroja muun muassa edustaja kanervalta ja edustaja vehviläiseltä siitä kuinka tätä hallitusohjelman käsittelyä tulisi ehkä tarkastella jatkossa jotenkin järkevämmäksi kyllä yhtyä siihen että tällaisena uutena edustajana on ollut erittäin mielenkiintoista seurata tämän kokouksen ja näiden päivien ja puheenvuorojen edistymistä ja toivon todella että tähän asiaan voidaan jatkossa jonkinlaista parannusta saada aikaiseksi samoin edustaja satonen piti jo aiemmin päivällä puheenvuoron siitä kuinka tätä politiikkaa pitäisi pystyä uudistamaan niin että tämä hallitus ja oppositioasetelma saataisiin sellaiseksi että tämä keskustelu tässä salissa pysyisi edes jotenkin järkevänä ja tähänkin on kyllä erittäin helppo yhtyä kokonaisuudessaan

olla erittäin tyytyväinen ja oikein mielelläni tukea sen äänestystä huomenna

arvoisa puheenjohtaja viimeisen kahden päivän aikana on keskusteltu paljon siitä mitä tämä hallitus tekee yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien mutta toisaalta myös työllisyyden ja talouskasvun edistämiseksi

todella näkyvät tässä ohjelmassa tässä salissa on keskusteltu paljon syntyvyydestä syntyvyydestä ei voi kuitenkaan puhua ilman että puhuu nuorten ja erityisesti nuorten naisten asemasta tässä yhteiskunnassa meitä ei voi sivuuttaa tässä keskustelussa sillä tässä keskustelussa on kyse ennen kaikkea meidän kehoistamme meidän elämästämme ja meidän tulevaisuudensuunnitelmistamme meidän ajatuksiamme ei tarvitse myöskään arvailla tai spekuloida tai toisaalta myöskään ei tarvitse ajatella niin että me nuoret naiset tässä salissa yksinään joutuisimme puhumaan tuhansien ihmisten puolesta sillä tästä aiheesta on tehty lukemattomia kyselytutkimuksia mitkä sitten ovat ne isoimmat esteet perheellistymiselle miksi osa nuorista ei uskalla täyttää tai pysty täyttämään toiveitaan lapsista paljon on puhtaasti henkilökohtaisia tekijöitä joihin me poliitikot emme pysty puuttumaan ja joihin meidän ei pidäkään yrittää puuttua mutta paljon on myös sellaista mitä me voimme tehdä tutkitusti isoimpia syitä siihen että nuoret eivät lapsia hanki ovat oman tulevaisuuden epävarmuus heikko toimeentulo ja huoli siitä kuka hoitaa lasta kun on itse töissä entä kuka hoitaa lasta jos lapsi sairastuu kuinka nopeasti lapsi pääsee lääkäriin johtaako äitiys syrjintään työmarkkinoilla miten työnantaja suhtautuu isän perhevapaisiin tästähän me tutkitusti tiedämme että melkoisen nihkeästi mitä tapahtuu jos jää kokonaan työttömäksi miten sitten selviää osalla huolet ovat paljon perustavanlaatuisempia miten vanhemmuus onnistuu jos äitejä onkin yhden sijasta kaksi jääkö lapsi byrokratian rattaisiin kiusataanko lasta koulussa joutuuko lapsi lapsi kuuntelemaan kun häntä ja hänen vanhempiaan loukataan yhteiskunnan huipulla asti nämä ovat niitä suurimpia kysymyksiä joita nuoret pohtivat ja näihin kysymyksiin tämä hallitus on tarttumassa toden teolla raskaussyrjintään ja sukupuolittuneisiin palkkakuoppiin puututaan kunnolla perhevapaat uudistetaan tasa arvoa ja perheiden valinnanvapautta edistäen varhaiskasvatukseen panostetaan jotta vanhemmat pääsevät töihin mutta jotta myös jokainen lapsi saa tuen siihen kasvuun ja oppimiseen jotta myös se koulunkäynnin aloittaminen sujuu sitten aikanaan hyvin kuten edustaja rantanen tässä hyvin nosti esiin olemme helpottamassa myös vuorovanhemmuutta ja sateenkaariperheiden asemaa jokaiselle lapselle taataan maksuton koulutus aina tohtoriksi asti myös sitä toista astetta myöten sosiaali ja terveydenhoidon puolella taataan kiireetön hoito vähintään seitsemässä päivässä samalla varmistetaan yksilölliset ja oikea aikaiset palvelut sukupuolivähemmistöihin kuuluville lapsille ja heidän perheilleen translakia uudistetaan kokonaisvaltaisesti siinä ei ole mitään sairasta että täällä tunnustetaan jokaisen oikeus olla oma itsensä syrjintään puututaan yhä tiukemmin oli perusteena mikä tahansa samalla lisätään tietoisuutta vähemmistöjen kohtaamisesta ja erityistarpeista niin sote alalla kuin koulutuksessa ja jatkossa myös täällä eduskunnassa helpottava on tämän hallituksen viesti myös niille jotka kärsivät lähisuhdeväkivallasta tai sukupuolittuneesta väkivallasta myös miehille niille viidellekymmenelletuhannelle ihmiselle jotka joutuvat vuosittain raiskauksen kohteeksi ja joista vain murto osa saa teon jälkeen tukea apua tai oikeutta tällä hallituksella on vahva yhteinen tahto edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua väkivaltaan etenkin lähisuhde ja seksuaaliväkivaltaan koko seksuaalirikoslaki uudistetaan niin että jokaiselle ihmiselle taataan koskemattomuus ja oikeus päättää oman kehonsa rajoista itse tämä ilahduttaa minua aivan erityisesti sillä olen tänään ollut mukana tuomassa eduskuntaan suostumus kaksituhattakahdeksantoista aloitetta joka tarttuu juuri näihin hallitusohjelman hyviin tavoitteisiin neljääntoista oikeustieteen professorin ja muun asiantuntijan voimalla ja yli viidenkymmenenviidentuhannen suomalaisen tuella ennen kaikkea tärkeää on että samalla panostetaan turvakoti ja tukipalveluihin sekä pakkoavioliittojen ja silpomisen estämiseen näin suomi asettuu niiden satojentuhansien suomalaisten naisten puolelle jotka ovat kokeneet häirintää tai muuta seksuaalista väkivaltaa näin me sanomme että nyt riittää joku raja me tahdomme että jokainen tässä maassa kasvava lapsi saa päättää kehonsa rajoista itse ja että yksikään ihminen ei joudu enää koskaan miettimään oliko väkivallanteko hänen oma vikansa sillä väkivalta ei ole ikinä uhrin vika me asetumme tässä nyt naisten lasten nuorten ja heikommassa asemassa olevien puolelle ja se on hieno asia kiitos

arvoisa rouva puhemies

erilaisia haasteita voi tulla kenelle tahansa olemme myös ottaneet takapakkia vaikka lapsiperheiden asema on suomessa kansainvälisesti hyvä on lapsiköyhyys ollut pitkään kasvussa myös lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat yhä yleisempiä suomessa elää köyhissä lapsiperheissä yli satakolmekymmentätuhatta lasta se on vauraalle suomelle häpeä hyväosaisten ja huono osaisten kokemusmaailmat ovat pelottavasti eriytyneet toisissa perheissä voidaan tehdä monien satojen jopa tuhansien eurojen ostoksia silmiä räpäyttämällä kun toisissa perheissä kituutetaan samalla summalla jopa kuukausia juuri tällaisissa arjen kokemuksissa kiteytyy yhteiskunnan polarisaatio köyhyys myös katukuvassa leipäjonot ovat jopa satojen metrien mittaisia niissä käy yhä enemmän ihmisiä eri taustoista myös moni lapsiperhe on joutunut turvautumaan hyväntekeväisyyteen tuntuu toisinaan siltä että leipäjonoihin ja eriarvoisuuteen olemme tottuneet arvoisa rouva puhemies olen erityisen ylpeä siitä että tämä hallitus panostaa lasten ja lapsiperheiden asemaan sekä köyhyyden torjuntaan me vähennämme lapsiperheiden köyhyyttä kehittämällä samanaikaisesti etuuksia sekä palveluita riittävä perusturva on kaiken ytimessä siksi panostamme perusturvan nostamiseen sekä yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden toimeentuloon me haluamme myös edistää lapsiperheiden ennalta ehkäiseviä ja hyvinvointia tukevia palveluita arvoisa rouva puhemies etenkin mielenterveyspalveluiden saatavuudessa on ollut ongelmia tästä syystä madallammekin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kynnystä parannamme parannamme oikea aikaisuutta ja saavutettavuutta osana peruspalveluja jatkamme myös jo hyviksi todettuja malleja kuten lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelmaa levitämme perhekeskustoimintamallia ja kehitämme neuvoloita edelleen tarvitsemme myös toimenpiteitä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädämme asteittain kiristyvän vähimmäishenkilömitoituksen lastensuojeluun niin että mitoitus on kolmekymmentä asiakasta ammattilaista kohden tavoitteena on että jo vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi mitoitus on kolmekymmentäviisi lastensuojelu yksin ei pysty vastaamaan paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ja perheiden tarpeisiin onkin erittäin tärkeää että samalla kehitämme myös lastensuojelun jälkihuoltoa meidän täytyy antaa nuorille riittävä tuki matkalla aikuisuuteen arvoisa rouva puhemies tämä hallitus panostaa myös koulutukseen en voikaan korostaa tarpeeksi kuinka tärkeää koulutuksen kunnian palautus on lapsiperheille suomalainen laadukas peruskoulu on tärkeä perhetuki ja vähentää lasten eriarvoisuutta tulevalla hallituskaudella pystytään puuttumaan lasten ja lapsiperheiden yhä useammalta kannalta lasten elämään vaikuttavien instituutioiden on kyettävä tekemään yhä tehokkaammin yhteistyötä jotta nyt tehtävät panostukset todella vaikuttavat siihen tarvitsemme myös koko eduskunnan tukea suomen tulevaisuus lepää lapsissa tämän takia hallitus sitoutuu arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia edistämään lapsibudjetointia sekä lisäämään lasten ja nuorten osallisuutta arvoisa puhemies lapsiköyhyys on saatava vähenemään sillä se on kenties yksi eniten yhteiskuntaamme rikkovia ilmiöitä se tuottaa tuottaa ulkopuolisuutta ja osattomuutta se jättää lasten elämään pitkät varjot jokaisella lapsella on oltava oikeus riittävään toimeentuloon ja huolenpitoon sanoo jo perustuslakimme lapsiperheiden hyvinvointi ja köyhyyden häviäminen riippuu yhteiskunnallisista päätöksistä niistä joita me olemme täällä tekemässä meillä on aito mahdollisuus tämän hallitusohjelman puitteissa tehdä lapsiystävällisempää suomea kiitos

puhemies on jo useamman kerran kokoomuksen puolelta todettu antti rinteen vasemmistohallituksen hallitusohjelmassa on paljon hyvää suomessa pitkään jatkuneen vyönkiristyksen jälkeen hallitusohjelman taloudellisista realiteeteista vapaat lupaukset tuntuvat varmasti monille hyviltä otan kuitenkin esimerkin urheilumaailmasta jos valmentaja lupaa aloituskentälliseen niin kyllähän se hetken riemastuttaa mutta kun todellisuus lupauksen mahdottomuudesta iskee kasvoille niin moni joutuu pettymään rinteen toiveikkaan hallitusohjelman talous pohjautuu pitkälti työllisyysasteen nostamiseen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin huomattavasti ennusteita korkeampaan talouskasvuun sekä massiiviseen yli kolmen miljardin euron valtion omaisuuden myymiseen kansallisomaisuutta voi myydä vain

miten sen käytätte työllisyysasteen nostaminen entisestään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin tulee myös vaatimaan merkittäviä ja kipeitä päätöksiä hyvä hallitus onko teistä siihen joko näitä konkreettisia keinoja on vielä pidetty visusti salassa tai niitä ei ole hallituspuolueiden esiin nostama keino lupausten rahoittamiseen eli vahva usko ja luotto ei tunnu riittävältä kun on kysymys ihmisten elämistä meillä kokoomuksessa on vahva usko siihen että rahat kuuluu tienata ennen niiden käyttöä siinä on aika merkittävä ero hallitusohjelman löyhät kirjaukset konkretisoituvat koko kaakkois suomen ja itä suomen lähes miljoonaa ihmistä koskevan itäradan kohdalla vahvasta yhteistyöstä huolimatta yhdeksän maakunnan hanke on taas

puhutaankin suhteellisen kaukana tulevaisuudessa olevasta investoinnista niin aloituspiste siirtyy taas kauemmas miten selitätte tämän jatkuvasti syrjään jääville kaakkois ja itäsuomalaisille jos kaikille hyvää lupaamisen sijaan tehtäisiin priorisointeja niin toimivat ratayhteydet olisivat erinomainen tulevaisuusinvestointi niin ihmisten luonnon työllisyyden kuin koko suomen hyväksi kasvatus ja koulutuspuolella on paljon hyvää olen äärimmäisen tyytyväinen että hallitus jatkaa kokoomuksen aloittamaa varhaiskasvatuksen kehittämistä siellä pystytään vaikuttamaan parhaiten nuorten tulevaisuuteen myös liikuntaan panostaminen on ainoa oikea tie tämän jälkeen rinteen hallitusohjelma kääntyykin pakottamisen puolelle jos mietitään tulevaisuuden maailmaa niin haluammeko että meidän nuorista kehittyy valveutuneita omiin valintoihin kykeneviä aikuisia vai tyydymmekö siihen että valtio ohjaa meitä ja meidän valintojamme hautaan saakka

epäselvät vastaukset täällä salissa ja hallitusohjelmassa ihmetyttävät sekä huolestuttavat minua mutta kritiikistä huolimatta toivon uudelle hallitukselle onnea ennen kaikkea toivon että minulle tärkeät panostukset liikuntaan ja liikkumiseen sekä lasten ja nuorten elämään eivät jää jumiin vaihtopenkillä

meille saaristolaisille saaristo ei ole pelkkä lomaparatiisi se on meidän kotimme ja palveluita tarvitaan myös lomien jälkeen tarvitaan toimivia yhteyksiä sekä heinäkuussa marraskuussa että maaliskuussa ja tarvitaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia tavalliseen elämään

isot muutokset ja suuret uudistukset ottavat yleensä huonosti huomioon saariston ja maaseudun erityispiirteet ja erityistarpeet

tietämättömyys on elinvoimaisen maaseudun ja saaristolaisten toimivan arjen suurin uhka siksi olen iloinen että hallitusohjelmassa nostetaan esille se miten eri alueet voivat kehittyä omien vahvuuksiensa kautta

suomi on monipuolinen maa siksi tarvitaan myös monipuoliset ratkaisut

selvyyden vuoksi vain toteaisin

joka edellisessä puheenvuorossa tuli esille siitä että yksityisistä luonnonsuojelualueista on kiinteistönomistaja joutunut monissa tapauksissa maksamaan kiinteistöveroa että hallitusohjelma korjaa tämän asian ohjelmassa todetaan että sellaiset alueet myös yksityisessä omistuksessa jotka on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla vapautetaan kiinteistöverosta

arvoisa puhemies

on tulossa merkittäviä panostuksia mielenterveyden tukitoimiin mikä käytännössä näkyy koulupsykologien ja koulukuraattoreiden määrien kasvattamisena kuntapäättäjänä tiedän että koulupsykologeja on on ollut vaikea saada kouluihin koko maassa ongelmaan on saatu helpotusta esimerkiksi koulupsyykkareiden avulla jotka ovat mahdollistaneet matalan kynnyksen avun koululaisille tulla juttelemaan pulmistaan ennen kuin ne kehrääntyvät isommiksi solmuiksi itsetarkoituksena ei varmasti ole mahdollisimman korkeasti koulutettujen ammattilaisten kiintiökirjaaminen lakiin vaan se että alan koulutuksen saaneet aikuiset pääsevät tekemään mielenterveyden ennalta ehkäisevää työtä itse kannan huolta myös opettajien jaksamisesta maailma muuttuu ja niin muuttuu koulumaailmakin viimeisen kymmenen vuoden aikana opettajan työhön on tullut paljon lisätyötä jossa opettajat on velvoitettu laatimaan yhä yksilöllisempiä oppimissuunnitelmia ja poikkeusohjelmia oppijoille tämä on tullut pysyväksi lisäksi tuntien suunnittelun oppituntien pitämisen ja kokeiden korjaamisen perustyöhön lisäksi opettajat pitävät vanhempainvartteja järjestävät vanhempainiltoja viestivät wilmassa ja kehittävät koulua ilman erillistä korvausta koulujen työrauha on heikentynyt monestakin syystä ja se on väistämättä vaikuttanut sekä opettajien että oppilaiden kouluviihtyvyyteen lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt ja samaan aikaan opettajilta on viety keinoja puuttua työrauhaan uutena ilmiönä koulumaailmaan on tullut teknologian väärinkäyttö josta on tullut sekä oppilaisiin opettajiin kohdistuvan koulukiusaamisen seurauksiltaan arvaamaton muoto arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan koulumaailman kuormittavuus on alkanut näkymään siinä ettei opetusala enää ole yhtä houkuttava kuin ennen nuoret opiskelijat hakeutuvat muille aloille koska kokevat koulumaailman rankaksi nykyopettajalle myös yhä useampi opettaja luopuu opettajan työstään ja hakeutuu muihin tehtäviin kun kokee opettajan työn tulleen henkisesti liian haastavaksi olen tyytyväinen että hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite tarkastella inkluusiota opettajien jaksamisen näkökulmasta inkluusion tavoite tuoda erilaiset oppilaat saman opetuksen pariin oli ajatukseltaan kaunis mutta ei ole toiminut siihen osoitettujen olemattomien resursointien vuoksi toivotulla tavalla kuten itsekin opettajana olen kokenut jopa yli kolmeenkymmeneen oppilaan opetusryhmä on hallittavissa kun oppijat muodostavat taidoiltaan homogeenisen ryhmän senkin tiedän että yksi ongelmainen pistää pienenkin ryhmän sekaisin vieden työrauhan muilta oppijoilta ja opettajalta toivoisin että uusi opetusministeri ottaisi sydämenasiakseen opettajien jaksamisen työssään tarvitaan kartoitus kentältä työssä olevilta opettajilta siitä ovatko nykyiset koulu ja työrauhaa turvaavat toimet riittäviä tarvitaan myös toimia että opettajien työnkuvaan ei lisätä loputtomasti uusia velvoitteita jotka kuormittavat opettajaa ja ovat pois perustyöstä on tulevaisuuden suomen asia että lapsiamme ja nuoriamme olisivat jatkossakin opettamassa parhaat opettajat nykykehityksellä tämä tavoite ei tule

arvoisa puhemies tässä on hyvä aika nyt kommentoida

tämä kirjahan ei ole mikään satukirja se on hallitusohjelma ja tässä muun muassa edustaja laakso esitti että tässä ohjelmassa ei ole mitään konkretiaa minun mielestäni tässä ohjelmassa on erittäin paljon konkretiaa ja onneksi moni edustaja on tässä myös löytänyt sen konkretian muun muassa edustaja suomela nosti hienosti esille sen mitä nyt tullaan tekemään koskien seksuaalirikoslainsäädäntöä me tulemme uudistamaan tätä lainsäädäntöä niin että rikoslain raiskausmääritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi me seksuaalirikoksen uhrien tukikeskusten palvelutarjontaa ja myös laajentamaan sitä ympäri suomenmaata me tulemme ylipäänsä panostamaan enemmän rikoksen uhrin auttamiseen minun mielestäni nämä ovat kaikki erittäin hyviä esimerkkejä siitä mitä konkretiaa tämä hallitusohjelma sisältää tässä meidän hyvässä maassamme on kuitenkin edelleen ongelmia yksi sellainen iso voidaan kutsua sitä myös häpeäpilkuksi suomelle on se että naisiin kohdistuva väkivalta on aivan liian yleistä sen takia tämä hallitus haluaa myös puuttua tähän ongelmaan laatimalla muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman ja rikosuhrin aseman vahvistamiseen tuomioistuimissa tullaan tekemään uudistuksia jotka tarkoittavat että käytännössä rikoksen uhri tai todistaja tai ylipäänsä myös syytetty voisi esittää asiansa kertaalleen ja että sitä samaa todistelua mitä on alioikeudessa esitetty voitaisiin käyttää sitten seuraavissa oikeusasteissa esimerkiksi hovioikeudessa näin ollen myös helpotetaan rikosuhrin asemaa uhri ei joutuisi monta kertaa kertomaan siitä vaikeasta vaikeasta kokemuksesta jonka hän on kohdannut näin ollen tässä hyvässä hallitusohjelmassa on erittäin paljon konkretiaa ja kehotan kaikkia edustajia lukemaan sitä sillä tarkkuudella tästä löytyy kyllä paljon hyvää ja on hyvä että myös siellä takarivissä nähdään että tässä on paljon hyvää sanon viimeiseksi että on äärimmäisen tärkeätä että hallitus on nähnyt sen että tarvitaan lisäpanostuksia koko oikeudenhoidon ketjuun poliisien määrää tullaan lisäämään mutta myös syyttäjät tuomioistuinlaitos ja ulosotto saavat lisää resursseja ja sitä tarvitaan suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa jossa pidetään vahvasti huolta oikeusvaltioperiaatteista
näin ja takaisin puhujalistaan

arvoisa herra puhemies

näin ei ole herää vakava huoli korkeinta poliittista päätöksentekovaltaa käyttävien sisälukutaidosta eilen aamujunassa olikin virkistävää kuulla kuinka eräs biotalouteen keskittyvä elinkeinoelämän edustaja kertoi silmät loistaen yllättyneenä että tässä ohjelmassahan on vaikka kuinka paljon hyvää kunhan sen vain oikeasti lukee työ on kuitenkin vasta alkamassa hallituksen toteuttamaa politiikkaa tulee arvioida kriittisesti en usko että kansalaisten luottamusta tulevaisuuteen saati poliittiseen päätöksentekoon vahvistetaan kaivamalla syviä poteroita jo kauden alkumetreillä kansa vaatii kykyä rakentavaan yhteistyöhön koetaan vastata tähän vaatimukseen kunnialla laaja alainen yhteinen näkemys yli puoluerajojen on se että meidän suhtauduttava vakavasti julkisen talouden kestävyyttä uhkaaviin riskeihin maailmantalouteen liittyvät epävarmuustekijät ja siitä pitkälle riippuvainen työllisyyskehitys ovat varmasti näitä asioita jokaiseen hallitusohjelmaan sisältyy riskejä siksi on todettava että asiantuntijoita kuunnellaan ja toimintaympäristön muutoksia seurataan toteutettava politiikka on mitoitettu vastaamaan valtiovarainministeriön suhdanne ennusteita nyt sosialistiseksi haukuttu finanssipolitiikka vastaa linjauksia joita kansainvälisestikin entistä vahvemmin edellytetään kasvun hidastuessa pelkät leikkaukset syövät vähätkin edellytykset menestyä siksi meidän on pakko katsoa pidemmälle tulevaisuuteen jokainen edustaja tietää kuinka pitkissä kantimissa yhteiskunnalliset muutokset ovat viime vuosien tempoileva koulutus ja työllisyyspolitiikka kalliiksi pitkäjänteinen ja vastuullinen politiikka ja tutkitun tiedon hyödyntäminen ovat tasa arvoisuutta oikeudenmukaisuutta ja inhimillisyyttä korostavassa hallitusohjelmassa läpileikkaava punainen lanka hallitusohjelma pitää sisällään runsaasti toimenpiteitä joilla vahvistetaan taloutta työllisyyttä sekä tuetaan yrittäjyyttä elinvoimaa lisäävät myös mittavat liikenneinfraan kohdistuvat hankkeet sekä mal sopimusten laajentaminen nykyisestä lämpimät kiitokset näistä kirjauksista myös keski suomen ja jyväskylän puolesta hallitus panostaa vahvasti osaamiseen koulutukseen ja tutkimukseen sekä tavallisten ihmisten peruspalveluihin hoivaan ja huolenpitoon tapasimme tänään keski suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan he esittivät kiitoksen kirjauksista joilla parannetaan eläkeläisten ja ikäihmisten hyvinvointia he velvoittivat myös pitämään huolta että uudistukset toteutetaan tähän meidän varmasti helppo yhtyä ohjelma puuttuu ilmastonmuutokseen ja luo samalla edellytyksiä tuotekehittelylle ja uusille nouseville vientialoille heikoimmassa asemassa olevista pidetään parempaa huolta jakamatonta ihmisarvoa kunnioitetaan on erikoista miten valtavaa vastustusta nämä tavoitteet nyt saavat osakseen yksikään hallitus tai hallitusohjelma ei ei ole täydellinen rinteen hallitus korjaa kuitenkin hyvinvointiyhteiskunnan rikottuja rakenteita vahvistaa luottamusta politiikkaan ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen se turvaa kasvun edellytykset

istuu paljon edustajia jotka jakavat tämän näkemyksen yli puoluerajojen vaalikaamme sitä ja lopuksi itsestäänselvyytenä

täällä muutamat edustajat aina silloin tällöin nousevat pystyyn ja kokeilevat vastauspuheenvuoroa nyt on semmoinen linja että otetaan näitä ennalta tilattuja puheenvuoroja ainakin jonkun aikaa ennen kuin lähdetään debattiin edustaja peltokangas

arvoisa puhemies hallitus on nopealla aikataululla saanut valmiiksi pitkälti unelmiin perustuvan eepoksen jota minä realistina en voi pureksimatta hyväksyä toki siellä on hyviäkin kirjauksia mutta suuri osa on verotuksen kiristämiseen ja tavallisen duunarin elinolojen heikentämiseen johtavia toimenpiteitä hallituksen seitsemänsadan miljoonan määrärahahaave kehitysapuun on vastuutonta politiikkaa asiantuntijoiden mukaan rahat ohjautuvat usein osin suurten kehitysyhteistyötä kehitysyhteistyötä tehneiden organisaatioiden kuluihin herääkin kysymys onko jaetuilla miljardeilla aikojen saatossa rakennettu niitä väitettyjä kaivoja kouluja vai maksettu korruptoituneiden virkamiesten hyvinvointia ja heimopäälliköiden uudet jeepit tämä hallitus nöyränä pyytää ja anoo euroopan unionilta hallitusohjelmansa mukaan arvonlisäveron rajan korottamista viiteentoistatuhanteen euroon kun se tällä hetkellä esimerkiksi euroopan unioniin kuuluvalla virolla jo pitkään ollut neljäkymmentätuhatta no te kehtaatte tuoda luettavaksi tällaisen hallitusohjelman jossa kuljetaan nettomaksumiehenä hattu kourassa ympäri eurooppaa sitä eurooppaa joka haluaa nielaista meidän itsemääräämisoikeutemme kokonaan

arvoisa puhemies yritän ymmärtää niitä suomalaisia ihmisiä jotka haluavat pelastaa koko maailman suomen teollisuuden kustannuksella ymmärrän hyvin että kaikille ei ole tasan jaettu ymmärrystä siitä että suomi ei tule toimeen ilman teollisuutta mutta minun ei poliitikkona tarvitse hyväksyä ilmastohysterian mukana tulevaa järjettömyyttä pelottelun ilmapiiriä jota lietsomalla pyritään pääsemään ilmastogurun maineeseen maailmalla vaikka suomen päästöt tässä maailmankaikkeudessa ovat kuin hiekanmuru saharassa kaupunkiseutujen ruuhkamaksut bensan hinnankorotukset fossiilisten polttoaineiden käytöstä sakottaminen esimerkiksi kuljetusyrityksen kuluja ja ajaa pienimmät eittämättä konkurssiin kutsutteko te tätä kestäväksi kehitykseksi ilmastopolitiikallanne ajatte teollisuudellemme lisää ylitsepääsemättömiä haasteita ja vaatimuksia ja ajatte esimerkiksi turveyrittäjät työntekijöineen kortistoon mitä tekee keskusta tälle mitä tekee keskusta kun vihreät tulevat vaatimaan maaseudulta turkistarhauksen lopetettavaksi keskustaa ei paljon ole salissa puhutte kotitalouksien ostovoiman myönteisestä kehittämisestä ja samalla laskette kotitalousvähennystä verotuksessa onko myönteinen kehittäminen sitä että perheen tupakoitsija maksaa askistaan tupakkaa tällä hallituskaudella yksi pilkku kahdeksan euroa enemmän ja lapset viikonloppulimuistaan toiset mokomat päälle olette poistamassa kannattamattoman tuulivoiman rakentamisen hallinnollisia kaavoitukseen liittyviä ja muita esteitä kun samalla byrokratia hakkaa lähes jokaista yrittäjää alasta riippumatta pekkarinenko sinne on päästetty kirjaamaan anteeksi edustaja pekkarinen ihmettelette sähkön siirtohintoja samalla kun annatte ministerinsalkun miehelle joka toimi vastuuministerinä kun sähköverkkomme myytiin ministerin omien sanojen mukaan sähköverkko myytiin väärien tai puutteellisten tietojen valossa kova on luottamus tänä päivänä no toisaalta silloinen pääministerikin lupasi vannoi etteivät sähkön siirtomaksut nouse pilviin kun valtio niiden kehitystä valvoo nukkuiko valtio vai puhuiko silloinen ministeri pelkästään vastoin parempaa tietoaan kuten kaikki joiden kädenjälki sähköverkkojen myynnissä lepää luettuani läpi hallitusohjelman huomasin että hallitus aikoo selvittää reilut satakolmekymmentä asiaa ja haaveilee että noin kuusikymmentätuhatta ihmistä ajautuu töihin kepin ja kyykytyksen avulla lisäksi autoilusta halutaan tehdä synti millainen hallitus kertoo tavoitteekseen kuudenkymmenentuhannen ihmisen työllistämisen ja samaan aikaan mainitsee että jos näin ei tapahdu niin sitten teemme jotain muuta mitä muuta ja millä se jotain muuta rahoitetaan arvoisa puhemies tartun vielä nopeasti hallitusohjelmassa mainittuun kirjaukseen vihapuheesta koska se on nyt virallisessa hallitusohjelmassa mainittu tulen esittämään kirjallista kysymystä nyt on löydyttävä kattava ohjeistus mitä se on

arvoisa puhemies

silloin sen laskettiin maksavan kaksisataa viiva kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa se lupaus löytyy nyt hallitusohjelmasta hallitusohjelman liitteestä käy ilmi että tälle on varattu rahaa vain seitsemänkymmentä miljoonaa euroa jokainen ymmärtää että tällä rahalla saadaan vain murto osa siitä mitä te olette äänestäjillenne luvanneet syvä pettymyksen aalto tulee käymään hoitajien vanhusten ja heidän omaistensa parissa pettymys on suuri ja luottamus poliitikkoihin saa taas kolauksen kuka viitsii kohta enää äänestää kuka uskoo enää sanaakaan siitä mitä te ja me ennen vaaleja lupasimme arvoisa puhemies syyksi vatuloinnille on kerrottu että mitoituksen nosto vaatisi neljätuhatta uutta hoitajaa joita meillä ei ole mutta me kaikki tiedämme että kymmeniätuhansia hoitajia jotka tekevät jotain ihan muuta kuin hoitotyötä olin toissa päivänä rovaniemellä lapin yrittäjien tapaamisessa jossa eräs k kauppiasyrittäjä kertoi että hänellä on kolme sairaanhoitajaa töissä siis k marketissa ongelma ei ole siinä etteikö meillä olisi hoitajia vaan siinä että he pakenevat hoitotyöstä ja että heille on sälytetty työtehtäviä jotka eivät kuulu hoitotyöhön näitä muita töitä eräs hoitaja listasi näin tiskaan katan pöytiä pesen pyykkiä pyyhin pöytiä siivoan wc tiloja pesen pyörätuoleja suihkutiloja lakaisen lattioita valmistan iltapalaa laitan ruokaa lämmitän ruokia tilaan vaippoja huollan ja tilaan apuvälineitä pidän palavereja omaisten ja edunvalvojien kanssa hankin asukkaalle tarvittavat hankinnat kaupasta siirrän postit edelleen omaisille koko ajan tulee enemmän enemmän ei hoitotyöhön liittyvää työtä hallitusohjelmassa on maininta siitä että henkilöstön työnjakoa tukipalveluiden osalta selkeytetään ja sitä todellakin tarvitaan on resurssien tuhlausta teettää ruoanlaittoa siivousta ynnä muuta koulutetuilla hoitajilla osa tuosta neljäntuhannen hoitajan puutteesta korjautuisi jo sillä että palkattaisiin näihin avustaviin tehtäviin lisää ja siivoojia arvoisa puhemies hoitajapako joko muihin töihin tai hoitotyöhön ulkomaille on suuri ongelma norja ja ruotsi houkuttelevat paremmilla palkoilla ja paremmilla työehdoilla myös hoitajien rokotuspakko suomessa ajaa hoitajia muualle töihin muissa pohjoismaissa tätä pakkoa ei ole totuus on että suomalaiset hoitajat ovat alipalkattuja pakkorokotettuja ylityöllistettyjä ja aliarvostettuja

viime hallituskauden ministereistä en muista kuka esitti ratkaisuksi tuontihoitajia filippiineiltä toivottavasti tämä hallitus ei koskaan vajoa näin alas suomalaisten hoitajien koulutus työmoraali ja ammattitaito ovat kysyttyä valuuttaa ulkomailla meidän pitää ymmärtää tehdä kaikkemme että he jäisivät suomeen ja tekisivät hoitotyötä suomessa olen vakuuttunut siitä että kun työolosuhteet vanhustyössä hoitajien lisäämisen myötä korjaantuvat ja hoitajilta otetaan pois keittiötyöt ja siivous niin hoitajia alkaa löytymään rokotuspakon poisto ainakin vuosittaisen influenssarokotuksen osalta vähentäisi osaltaan hoitajapakoa samoin joustavammat vuorojärjestelyt myös palkkaukseen on pakko jatkossa tulla lisää rahaa sillä muuten me jäämme ruotsin ja norjan jalkoihin ei voi olla niin että suomessa koulutetaan hoitajia muiden pohjoismaiden tarpeisiin norjassa sairaanhoitaja ansaitsee ilman ylitöitä ja yövuoroja tuplasti sen mitä suomessa myös ruotsissa on hoitajien palkkakehitys ollut viime vuosina huikeaa ensimmäinen askel hoitajien työviihtyvyyden ja työtaakan korjaamiseksi vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa on nostaa hoitajamitoitus siihen luvattuun nolla pilkku seitsemään mahdollisimman nopeasti tämä vaatii sekä rohkeutta että hieman lisää rahaa rahaa teiltä tuntuu löytyvän mutta löytyykö teiltä rohkeutta

arvoisa puhemies muutamaan hallitusohjelman ristiriitaisuuteen ensin kuitenkin vastaan edustaja kärnän eilen esittämään kysymykseen hän kysyi miksi me perussuomalaiset emme halua lähettää lisää satoja miljoonia euroja suomalaisten veronmaksajien rahoja afrikkaan se johtuu siitä edustaja kärnä että me perussuomalaiset haluamme käyttää ne rahat suomalaisten vanhusten ja sairaiden hyvinvoinnin parantamiseen tässä ja nyt

kehitysapuun ei pitäisi lisätä satoja miljoonia euroa koska sellaista jakovaraa ei yksinkertaisesti ole ja sellaisille valtioille jotka eivät ota vastaan suomesta karkotettavia kansalaisiaan ei pitäisi kehitysapua antaa ollenkaan

ollut jo pitkään velkaantuva valtio ja kuten edustaja lepomäkikin eilen sanoi tämä hallitusohjelma näyttää vahvasti siltä että velkaantuminen vain jatkuu ja jopa kiihtyy mielestäni ne sadat miljoonat eurot jotka rinteen hallitus aikoo nyt tuhlata afrikkaan pitäisi suunnata esimerkiksi suomalaisten pieneläkeläisten elintason ja elämänlaadun parantamiseen tällä hetkellähän puhutaan vappuviisikymppisestä eli siitä luvatusta vappusatasestakin suli jonnekin jo puolet mutta niin se menee politiikassa liian usein paljon lupauksia vähemmän tekoja sivuhuomautuksena voin mainita että vaalien alla luvattiin kuusisataaviisikymmentä poliisia lisää mutta nyt poliiseja tuleekin vain kolmesataa lisää mikä on aivan liian pieni määrä jotta kansalaisten turvallisuus ja omaisuudensuoja riittävällä tasolla arvoisa puhemies hallitus aikoo nostaa autojen polttoaineen tupakan alkoholin ja lämmityspolttoöljyn veroja lisäksi leikataan kotitalousvähennystä faktatietona tässä välissä kerron että suomessa on noin kaksisataatuhatta öljylämmitteistä pientaloa joista noin sadassatuhannessa asuu eläkkeellä olevia ikääntyneitä ihmisiä kysymys siis kuuluu sulaako se vappuviisikymppinen näihin hallituksen veronkorotuksiin ja ja kotitalousvähennyksen leikkauksiin vai jääkö pieneläkeläinen jopa tappiolle kotikuntani tampere on kuluneen vuoden aikana korottanut tai on korottamassa terveyskeskus ja ja hammashoitomaksua bussilippujen ja pysäköinnin hintaa sekä kiinteistöveroa meille tuli myös hulevesimaksu uutena verona nämä edellä mainitut verojen ja maksujen korotukset tampereella ja kunnissa osuvat myöskin pieneläkeläisiin mielestäni on kriittisen tärkeätä tarkastella miten erilaiset verojen ja maksujen korotukset sekä leikkaukset kohtelevat pienituloisia ihmisiä suomessa elää köyhyysrajan alapuolella ainakin kuusisataatuhatta ihmistä heistä ei saa tehdä entistä köyhempiä millään syyllä tai edes ilmastohysterian verukkeella vaan heidän taloudellista asemaansa pitää parantaa kun käytetään sanaa eriarvoistuminen niin sen pitää tarkoittaa jokaista suomalaista talousteorioiden ja excel taulukoiden lisäksi pitää ottaa myös aistihavainnot mukaan päätöksentekoon ja kuunnella herkällä korvalla niitä pieniä ihmisiä jotka eivät pysty itseään puolustamaan poliitikkojen suuria linjauksia vastaan arvoisa puhemies lopuksi haluan muistuttaa hallitusta siitä että kun kansalaisten verokuormaa lisätään ei se tarkoita automaattisesti enempää verokertymää valtion kassaan tämän sai muun muassa viro kokea edellisen hallituksen aikana kun he korottivat alkoholijuomien verotusta kertymä romahti nyt viron uusi hallitus alentaa alkoholijuomien verotusta kaksikymmentäviisi prosenttia koska heillä on pyrkimyksenä nostaa verokertymää muun muassa lisääntyneen ostosmatkailun ja siihen liittyvän muun liiketoiminnan kautta näin suomenkin pitäisi jo vihdoin oppia ajattelemaan verotuksen syy seuraus suhteita kunnioittavasti sanon että teidänkin pääministeri rinne pitäisi tulla pois historian väärältä puolelta muutamassa asiassa verotus on yksi niistä asioista kun kahden maan välillä on raja ja sen rajan toisella puolella verotus on merkittävästi maltillisempaa kuin toisella puolella niin ilman korkeakoulututkintoakin pystyy päättelemään kumpaan maahan yritystoimintaa kaupankäyntiä ja tuottavia työpaikkoja syntyy helpommin keskustalle sanon että te ette voi kehuskella sillä että yritysverotusta ei korotettu jos olisitte pystyneet alentamaan yritysten ja yrittäjien verotusta niin siitä olisitte saaneet sulan hattuun nyt sitä sulkaa ei tule

arvoisa puhemies

nämä aikojen saatossa hyväksi havaitut periaatteet kuitenkin jostain syystä hylättiin arvoisa puhemies antamiensa runsaiden vaalilupausten ja kansalaisille syntyneiden suurten odotusten lunastaminen tulee olemaan hallituspuolueille hyvin vaikeaa sen vähemmistöpuolueet keskusta ja rkp ovat ainakin aiemmin olleet tuoreita vihervasemmistolaisia hallituskumppaneitaan selvästi tiukemman talouslinjan kannalla saa nähdä ovatko enää jatkossa viiden puolueen muodostama hallitus ei muutoinkaan näytä kaikilta osin järin yhtenäiseltä eikä tilanne varmaankaan helpotu kun vaalikausi pääsee kunnolla vauhtiin arvoisa puhemies hallituksen nimittämistä keskustan ja vihreiden vaikeasti yhteensoviteltavat ympäristö ja elinkeinopoliittiset näkemyserot nousivat pintaan uusista sellutehdashankkeista käydyn julkisen keskustelun myötä perussuomalaiset vaativat hallitusta takaamaan suomalaisen työnteon yrittäjyyden ja teollisuuden toimintaedellytykset muussa tapauksessa ja siinä vaaditulta kahden prosentin talouskasvulta putoaa taloudellinen pohja kokonaan

arvoisa puhemies rinteen hallituksen tavoite tasapainottaa julkinen talous vaalikauden loppuun mennessä on sinällään oikea mutta lukuisiin tuleviin selvityksiin tukeutuva hallitusohjelma ja erityisesti sen talouslinjaukset kaipaavat runsaasti lisää realismia ja konkretiaa hallitus aikoo kertainvestointien lisäksi kasvattaa julkisia menoja pysyvästi yli yhdellä pilkku kahdella miljardilla eurolla ja kattaa syntyvää vajetta muun muassa valtion omaisuudesta saatavilla tuloilla tuottavasta omaisuudesta ei kuitenkaan kannata luopua ei ainakaan hinnalla millä hyvänsä se olisi hyvin lyhytnäköistä joskaan ei missään nimessä ennennäkemätöntä politiikkaa arvoisa puhemies velkaantumisen pysäyttäminen edellyttää myös työllisyysasteen nostoa vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin työllisyystoimien etsiminen on kuitenkin ulkoistettu työmarkkinajärjestöille jotka ovat pitäneet niille asetettua aikataulua varsin kunnianhimoisena talouden mahdollinen laskusuhdanne vaikeuttaisi entisestään hallituksen tavoitteiden toteutumista arvoisa puhemies kuten täällä on moneen otteeseen jo todettu tässä rinteen hallitusohjelmassa on tietenkin myös useita myönteisiä tavoitteita lukeutuvat esimerkiksi aktiivimallin leikkurin poistaminen ja tuloverotuksen pienimuotoinen keventäminen samalla hallitus aikoo kuitenkin muun muassa pienentää kotitalousvähennystä ja kiristää lämmityspolttoaineiden verotusta korottaa polttoaineveroja kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla sekä mahdollistaa tiemaksujen käyttöönoton kaupunkiseuduilla monen pieni ja keskituloisen asumis ja liikkumiskustannukset uhkaavat nousta merkittävästi samoin työssäkäynti ja yrittäminen vaikeutuvat koulutuksen saralla sinänsä aivan oikein kunnostautumaan pyrkivä hallitus kaavailee varsin hämmästyttävästi lukio opintojen valinnanvapauden kaventamista palauttamalla ruotsin kielen ylioppilastutkinnon pakolliseksi aineeksi äidinkielen rinnalle

arvoisa puhemies

hallituksella on niistä haasteista ja ongelmista joihin se ohjelmallaan lupaa apua raotan hieman realismia turvallisuudesta huumausainerikollisuus on räjähtänyt valtakunnallisesti täysin käsiin ei tarvitse mennä kuin muutamien satojen metrien päähän tuohon rautatieasemalle ja voitte seurata itsekin kuinka huumausainerikollisuus rehottaa kukkeana keskellä päivää ohikulkijoiden silmien alla eikä aineiden käyttöäkään salata enää millään tavalla sen pitemmälle ei tarvitse mennä tilannetta toteamaan muutos tässä asiassa on häkellyttävän suuri nuorimmat pilvenpolttorinkeihin osallistuvat ovat hädin tuskin kymmentä vuotta täyttäneitä hätkäyttävintä näissä naperopilviringeissä on se että niissä ei pidetä huumausaineiden käyttöä minään vaikka paikalle sattuu aikuinen kyselemään lasten touhuilusta anonyymiverkoissa tapahtuva huumausainekauppa on helppoa ja kiinnijäämisriski on hyvin matala entistä enemmän tapahtuu niin että nuoret ihmiset ennättävät kehittää itselleen erittäin syvän riippuvuuden kovilla aineilla eivätkä he välttämättä koskaan päädy viranomaisten käsiin tai se tapahtuu aivan liian myöhään tämä on myös uusi ilmiö on sanomattakin selvää että anonyymiverkoissa tapahtuva rikostutkinta on erittäin työlästä ja aikaavievää se vaatii resurssia tässä salissa on nostettu seksuaalirikokset useasti esille onko mitään käsitystä siitä millaista sellaisten rikosten tutkinta on varsinkin kun ne kohdistuvat lapsiin ei pidä unohtaa että näitä rikoksia tekevät myös kantasuomalaiset ja useasti ne ovat julmuudeltaan täysin käsittämättömiä tällaisissa rikoksissa lasten kuulustelu on äärimmäisen vaativaa ja aikaavievää ja samalla henkisesti erittäin kuluttavaa näitä rikoksia tutkivat poliisit yksin sillä tapaukset ovat niin sairaita ja kieroutuneita ettei kukaan halua vaurioittaa itseään niistä kuulemalla käytännössä nämä tapaukset invalidisoivat tapaukset invalidisoivat henkisesti niitä tutkivia poliiseja tunne on hyvin vahva että on pudottu syvään kylmään kaivoon josta ei ole enää koskaan pois pääsyä sijaistraumatisoituminen on hyvin väkevää eikä raju vuosia kasaantunut kumulatiivinen stressi tilannetta helpota tilanne heijastelee koko elämään mutta mietitäänpä uhreja kuinka syvästi he ovat vaurioituneita kuinka yksin he ovat nämä ovat vain muutamia pilkahduksia siitä realistisesta tilannekuvasta joka on olemassa tämän kuplan ulkopuolella jonka sisällä me täällä olemme ja päätämme ihmisten asioista esimerkeissä riittäisi kyllä kuuntelin eilen huolestuneena tuoreen sisäministerin lausuntoa jonka mukaan hallitusohjelmalla taataan kansalaisten perusturvallisuus jokainen säätytaloon marssinut puolue oli sitoutunut lisäämään poliiseja se olisi ollut ehdoton minimimäärä joka olisi tuonut helpotusta pahimpaan hätään mutta töitä olisi siitä huolimatta riittänyt säätytalolta tultiin ulos kolmensadan poliisin lisäyksellä onhan se eteenpäin vaikka nokalleen kaatuu mutta käytännössä tuo lisäys ei näy missään painotukset hallitusohjelmassa ovat myös kummallisia tässä asiassa helpotusta ei ohjata sinne missä sitä eniten tarvitaan huutava pula lisäkäsistä on varsinkin rikostutkinnassa jossa tutkijat ovat hukkuneet valtaviin juttupinoihinsa jo vuosia hälytystehtävistäkin jää hoitamatta vuodessa satatuhatta koska ei ole ketään sinne lähettää edustajat lohi ja kärnä totesivat että poliisin näkymistä harva alueilla lisätään ja poliisille linjataan enimmäisvasteaika kannattaa jälleen olla tarkkana näiden asioiden kanssa varsinkin edustaja kärnä tietää että mitä pohjoisemmaksi mennään sitä pidemmät ovat etäisyydet ilman riittävää resurssin lisäystä on turha laatia tiukkoja vasteaikoja enimmäisvasteaika tulee kattamaan koko maan mikä tarkoittaa sitä että ilman riittävää resursointia poliiseja on siirrettävä keskuksista harva asutusalueille vastahan ne sieltä hallintorakennemuutoksen kautta pois otettiin edustaja lindtman toi ansiokkaasti esille kuinka ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen ollaan nyt nostamassa poliisien määrää juuri näin mutta tuo määrä on päästetty kymmenen vuoden aikana tippumaan niin alhaiselle tasolle että muutaman sadan korotus ei korjaa tilannetta arvoisa puhemies on hyvä että hallitusohjelmassa lisätään poliisien määrää mutta on virheellistä kuvitella tällä lisäyksellä kansalaisten perusturvallisuus on turvattu kuten ministeri ohisalo totesi on hyvä että tällä hallitusohjelmalla luvataan kansalaisille uskoa ja toivoa varsinkin niille joilla sitä ei ole suurin huoleni on se että entäs sitten jos lupauksia ei täytetäkään entäs sitten jos realismi onkin jotain muuta kuin mitä hallitus kuvitteli minkä varaan tämä ohjelma on kirjoitettu meillä on liikaa ihmisiä joilla ei ole mitään muuta kuin kaksi asiaa uskoa ja toivoa toivon sydämestäni että he eivät tule pettymään

arvoisa puhemies arvostan edustaja kilven asiantuntemusta oikeudenhoidon ja viranomaistoiminnan saralla haluan kuitenkin sanoa kaksi asiaa se on totta että poliisien määrä on laskenut kutakuinkin kaksitoista vuotta kuin lehmänhäntä ja juuri nuo kaksitoista vuotta kokoomus on ollut hallituksessa ja useimmiten juuri vaatimassa eniten säästöjä ja nyt ensimmäistä kertaa suunta käännetään ja pidän hieman omituisena sitä logiikkaa samaan aikaan moititaan hallitusta siitä että se käyttää liikaa rahaa pysyviin menoihin niin samaan aikaan täällä moititaan että nyt tulee liian vähän poliiseja etenkin kun ollaan oltu leikkaamassa mutta tähän ei kilpi tietysti ole syyllinen ja vielä mitä tulee näihin seksuaalirikoksiin viime vaalikaudella kaikki eduskuntaryhmät sopivat että seksuaalirikosten rangaistuksia tiukennetaan valitettavasti silloinen hallitus kokoomus etunenässä priorisoi sote uudistuksen perustuslakivaliokunnassa ja se jäi toteuttamatta nyt se toteutetaan ja vielä kolmanneksi rikoksen uhrin asemaa parannetaan

kiitos edustaja kilvelle erittäin hyvästä puheenvuorosta jos edustaja kilpi on ollut täällä nämä kaksi päivää kuuntelemassa niin olen useaan kertaan nostanut esille sen että poliisien määrä ei suinkaan ole se ainoa keino tämä hallitus puuttuu eriarvoisuuteen syrjäytymiseen kansalaisten turvallisuudentunteeseen olen useaan otteeseen maininnut että kokonaisturvallisuus syntyy lukuisista eri asioista liittyen muun muassa siihen kuinka ihmiset tulevat toimeen tässä yhteiskunnassa onko kattoa pään päällä ja ruokaa lautasella nyt

takaisin puhujalistaan

arvoisa herra puhemies olin käveleskelemässä tuossa eduskunnan pääaulassa ja katselin siitä ikkunoista pylväitten ohi tuonne aukiolle ja siellä oodi kirjaston luona ja muualla oli aika paljon ihmisiä mannerheimintiellä oli paljon liikennettä ja aikaisemmin siinä muutama ihminen leikkasi nurmikkoa mietin siinä kohtaa vain sitä että niin näillä ihmisillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa turvallisuuteensa täällä suomessa sen sijaan he panevat toivonsa meidän varaan että me teemme sen nuo pylväät erottavat meidät näistä kansalaisista siinä että meillä on valta heillä ei ole tuntuu siltä että kun pääsee ihmisiä niin jossain kohtaa se arki tuntuu unohtuvan pylväitten toisella puolella olevat ihmiset eivät pysty esimerkiksi kun menevät kotiin pimeän aikaan ottamaan taksia alleen kun he käyvät kuntosalilla lenkillä eivät pääse ministeri audeillaan menemään suoraan eduskunnan ovelta kotiin heillä se arki kulkee koko ajan mukana

lävitse sen sijaan näille ihmisille sanotaan että te voitte vaikuttaa te voitte äänestää ja nämä ihmiset edellisissä vaaleissa vielä pari kuukautta sitten perussuomalaisilla oli seitsemäntoista kansanedustajaa ja siitä seitsemästätoista meillä nousi se määrä kahdellakymmenelläkahdella sen sijaan keskustalla se laski

tässä on eroa neljäkymmentä kansanedustajaa kun katsotaan sitä muutosta ja kuka istuu hallituksessa tällaisen vaalituloksen jälkeen no se on keskusta keskusta tukee tätä vihervasemmistolaista hallitusta ja on tosi kiva tämän jälkeen mennä sanomaan kansalaisille että kyllä te voitte vaikuttaa teidän äänillänne on merkitystä koska nämä äänet on pistetty viemäristä alas miten keskustan saa pois vallasta kun sataan vuoteen surkeimman vaalituloksen jälkeen te koette että teidän paikkanne on hallituksessa minkälaista hallitusohjelmaa te lähdette toteuttamaan niin siellä on yli parikymmentä sivua hiilinieluista ja muista sitten kun me katsomme turvapaikka ja pakolaispolitiikkaa yksi ja puoli sivua mikä on se sisältö no siellä esimerkiksi helpotetaan perheenyhdistämisiä mikä tarkoittaa humanitaarisen maahanmuuton moninkertaistumista siellä parannetaan turvapaikanhakijoitten oikeusturvaa mikä käytännössä tarkoittaa sitä että

jäämään tähän maahan paranee mitä tulee näihin jalkapantoihin mistä niin paljon puhuttiin niin vihreitten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja meille selvensi mitä tämä todellisuudessa tarkoittaa arvoisa herra puhemies tämä tarkoittaa sitä että kun meillä on säilöönottoyksikköön menossa ihmisiä jotka on laittomasti maassa jotka on analysoitu turvallisuusriskiksi heille laitetaan jalkapanta ja heidät päästetään vapaaksi suomalaisten keskuuteen tiedättekö kun jossain hesperian tai vaikkapa oulussa tuolla itä tuiran kaupunginosassa sitä nuorta tyttöä vastaan tulee tämmöinen laittomasti maassa oleskeleva turvapaikanhakija niin sillä ei ole mitään väliä onko sillä turvapaikanhakijalla pantaa vai eikö sillä ole sen tytön näkökulmasta jota aletaan ahdistelemaan sillä ei ole yhtään mitään eikä se paranna ollenkaan turvallisuutta en voi kuin hämmästellä sitä että hallitus ei ota tosissaan tätä turvallisuusriskiä minkä tämä humanitaarinen maahanmuutto ja nämä laittomasti maassa oleskelevat aiheuttavat suomelle ja sen sijaan samaan aikaan tosiaan me priorisoimme afrikkaa maantieteellisesti kehitysyhteistyössä jo esimerkiksi kongon demokraattisen tasavallan pääkaupungissa olisi kaksinkertainen määrä ihmisiä asumassa jo siihen kaupunkiin panostamalla meillä olisi aivan riittävästi hommaa jo siihen maahan panostamalla meillä olisi riittävästi hommaa mutta ei kokonainen maanosa minä toivon että tämä hallitus tulee tekemään aivan erillisen kunnollisen maahanmuutto ohjelman jossa otetaan tosissaan tämän maan tyttöjen naisten vanhempienkin naisten turvallisuus koska tuo hallitusohjelma on aivan roskaa kun me katsomme sitä maahanmuutto osuutta vahtimaan henkilökohtaisesti antti rinne pääministeri että te oikeasti teette toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi tuntuu että sipilän linja jatkuu mutta vaan heikompana

arvoisa puhemies

ei ole ainoa kysyjä luen hallitusohjelmasta hallitus käynnistää sote uudistuksen valmistelun valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen sosiaali ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan keskustelin maanantai iltana pienen maalaiskunnan huolestuneiden luottamushenkilöiden kanssa vastuunkantajat vetosivat viekää hyvät ihmiset se uudistus viimein loppuun iisakin kirkkokin saatiin aikanaan valmiiksi huoltosuhteen vinoutuessa ja väen ikääntyessä sote palvelut tulee saada mitä pikimmin isommille hartioille me emme selviä ilman sitä olemme jo nyt pulassa näin pienen kunnan vastuunkantajat evästivät meitä soten loppuun saattaminen on koko eduskunnan yhteinen tehtävä uudistuksella on kiire siirretään jalka jarrulta kaasulle viedään sote tällä aika lailla keskustalaisella mallilla maaliin jotta päästään kehittämään myös sosiaaliturvaa mielessäni erityisesti nuoret joiden parissa olen tehnyt pitkään työtä miten hallitusohjelma satsaa nuorisoon ohjelma lisää nuorten harrastusmahdollisuuksia liikuntaan ja liikkumiseen panostetaan opiskelijahuoltoa ja opinto ohjausta vahvistetaan kansanopistot ja työpajat pääsevät toteuttamaan yksilöllisiä opintopolkuja osana oppivelvollisuuden pidentämistä lisärahaa suunnataan etsivälle nuorisotyölle joka tekee monella paikkakunnalla hyvää yhteistyötä ohjaamojen kanssa haluan puhua hetken näistä ohjaamoista parasta ikinä ovat ovat sanoneet nuoret jotka ovat löytäneet ohjaamon ohjaamot ovat matalan kynnyksen paikkoja joihin nuori voi tulla ja joissa eri alojen asiantuntijat kohtaavat nuoret kasvokkain ja auttavat heitä samalta luukulta nuorten palvelut ovat samassa paikassa samaan aikaan ketään ei pompotella nuori saa tukea nopeammin kootummin yhtenäisemmin ja helpommin ja jonotusajat lyhenevät kynnys hakea apua madaltuu eri puolilla suomea toimii vähän eri konsepteilla toimivaa ohjaamoa jotka tekevät yhteistyötä niin etsivän nuorisotyön koulujen järjestöjen kuin puolustusvoimien kanssa toiminta on pääosin kuntien rahoittamaa viime vuonna ohjaamoissa toteutui esimerkiksi nuoren tapaamista seitsemänkymmentäkaksituhatta yksilökäyntiä kolmetuhatta jalkautuvaa tapaamista ja kuusikymmentäkuusituhatta ryhmätapaamista nuoret hakivat ohjaamoista tietoa ja kyselivät työstä yrittäjyydestä koulutuksesta opiskelusta taloudesta terveydestä kodista ja vapaa ajasta ohjaamo toiminta on nostanut esille selkeän puutteen meillä ei ole riittävästi nuorten mielenterveyspalveluja näitä satsauksia hallitusohjelma lupaa jatkossa tarvitaan tämän tärkeän ohjaamo toiminnan koordinaatiota jota voisi tehdä esimerkiksi hallitusohjelmassa mainittu lasten ja nuorten ministeriryhmä huolehditaan yhdessä siitä että jokaisella nuorella on toiveikas näkymä tulevaisuuteen mielekäs polku ja välineet edetä kohti koulutusta ja työtä ohjaamot ovat löytäneet useita ihmisiä jotka ovat olleet täysin yhteiskunnan ulkopuolella huolehditaan siitä että tämä työ voi jatkua

arvoisa puhemies

hallitusohjelman yhteen merkittävään kokonaisuuteen joka koskee hallitusohjelman kirjauksia valtakunnallisen liikenneverkon kehittämisestä liikenneverkossamme on kahden pilkku viiden miljardin euron suuruinen korjausvelka ja verkon kunto heikentyy vuosi vuodelta ihmisten ja tavaroiden turvallinen ja saumaton liikkuminen on uhattuna yhä useammalla alueella tämän tunnistavat varmaan kaikki eri vaalipiirien edustajat esimerkiksi päärataverkon kehittäminen matka aikojen nopeuttaminen ja liikenteen välityskyvyn parantaminen ovat saavuttamassa toiminnallisen kipupisteen johon tämä hallitus on voimakkain askelin askeltamassa suomen infraverkkoon liittyvät hallitusohjelman kirjaukset rakentuvat ja tukevat tasapainoisesti koko maan huoltovarmaa kilpailu ja uudistuskykyistä resurssiviisasta ja kokonaisvaltaista kehitystä erityisesti rataverkkoa ja raideliikennettä koskeville hankkeille on syytä tehdä laaja alainen vaikutusten arviointi sekä suunnitella ja rakentaa ne nykyisen verkon kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi

huomioi myös että päärata on juurikin kokonaisuus ja uskon että esimerkiksi tampere seinäjoki välin kaksoisraiteisuuden suunnittelutarpeet ovat hallituksella hyvin tiedossa hallitusohjelmassa mainittu kaksitoista vuotinen liikennejärjestelmäsuunnittelutyö käynnistetään tunnistetaan koko suomen väyläverkostoon liittyvät tarpeet hallitus tekee tässäkin asiassa voimakasta aluepoliittista ohjelmaa mistä maakuntien suomi kiittää perusväylänpitoon tehdään parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaan vuodesta kaksituhattakaksikymmentä eteenpäin kolmensadan miljoonan euron vuosittainen tasokorotus nostolla varmistetaan ettei korjausvelka kasva ja että olemassa olevaa korjausvelkaa pystytään purkamaan myös alemman tieverkoston kuntoon panostetaan tieliikenneinfran kriittiset erityistarpeet teollisuuden ja elinkeinoelämän kannalta

otetaan myös huomioon arvoisa puhemies hallitusohjelma liikenneverkon kehittämisestä on kunniallinen ja konkreettinen osoitus siitä että hallitusohjelma edistää tosissaan suomen kansalaisille ja kaikkialla suomessa asuville mahdollisuutta sujuvaan turvalliseen ja toimintavarmaan liikkumiseen

pitääkin haastaa monella tapaa yhdessä asiassa se on kuitenkin vaikeaa liikenneinfraan liittyvät kirjaukset antavat voimakkaan viestin siitä että hallitus on tosissaan tekemässä liikenteellisiä toimenpiteitä näille toimille tarvitaan koko eduskunnan tuki vailla hallitus oppositio asetelmaa koska puhumme jokaiselle meille mandaattimme antaneiden asioista

arvoisa herra

on todella hyviä linjauksia siitä miten me saamme maastamme lapsille nuorille ja perheille entistäkin paremman on selvää että nyt esitetyt pysyvät menolisäykset vaativat korkeampaa työllisyyttä ja hallitus on sitoutunut kuudenkymmenentuhannen uuden työpaikan lisäämiseen mielestäni merkittävin hallitusohjelman linjaus työllisyyden kannalta on se että läpi hallitusohjelman kulkee vahva ajatus siitä että haluamme luoda maastamme sellaista yhteiskuntaa jossa entistäkin enemmän arvostetaan työn tekemistä tarvitsemme työn arvostamista ja sellaista ajattelua että jokainen työ on arvokasta ja että millä paikalla sitä työtä tekeekin niin on mukana rakentamassa tätä yhteiskuntaa oma edesmennyt isoäitini antoi minulle tärkeän opetuksen kun nuorena miehenä etsin ensimmäistä työpaikkaa sanoi että mene aluksi vaikka aidanseipääksi kunhan jotakin työtä teet saat jalan työelämän ovenrakoon ja siitä se sitten lähtee ja niin se lähtikin hallitus päätti ohjelmassaan myös että käynnistämme laajan sosiaaliturvan uudistamisen joka valmistellaan parlamentaarisesti siihen on mahdollista kaikkien eduskuntapuolueitten lähteä mukaan ja se on lähtökohtakin tuossa sosiaaliturvan uudistamisessa keskeisenä tavoitteena on se että haluamme helpottaa työn ja sosiaaliturvan yhteen sovittamista kannustaa ottamaan työtä vastaan tehdä työnteosta ylipäätäänkin kannattavampaa työllisyyden lisäämiseksi tässä on konkretiaa toisin kuin ehkä jotkut ovat nähneet hallitus muun muassa pyrkii auttamaan osatyökykyisiä nykyistä paremmin työmarkkinoille ja helpottamaan työperäistä maahanmuuttoa hallitus päättää harjoittaa aktiivista työvoimapolitiikkaa ja se on huomattava että myöskään edellinen sipilän hallitus jonka työllisyys ja talouspolitiikan ansioita ei voine kukaan faktojen pohjalta kiistää ei ohjelmassaan määritellyt kaikkia työllisyyskeinojaan yksityiskohtaisesti vaan näitä keinoja etsittiin matkan varrella elämme muuttuvassa maailmassa samalla tavalla täytyy toimia nytkin tuossa meidän hyvässä ohjelmassamme linjataan tällä tavalla että että ellei tätä tavoitetta saavuteta hallitus ryhtyy määrätietoisiin toimiin tavoitteen saavuttamiseksi ja mitään työllisyyttä parantavaa keinoa ei suljeta tarkastelun ulkopuolelle ellei puolta tuosta kuudenkymmenentuhannen työpaikan tavoitteesta siihen siihen tähtäävistä toimista ole valmiita elokuun kaksituhattakaksikymmentä budjettiriiheen mennessä hallitus arvioi aiemmin menojen lisäyksiä joku totesi että tässä ohjelmassa ei yrittäjyyden osalta ole kehumista kehumista pelkästään sen perusteella että verotus ei kiristy mutta kuitenkin tämä ohjelma on saanut varsin runsaasti kiitosta yrittäjiltä minkä vuoksi siksi että jo edellisellä hallituskaudella toteutettiin monia todella hyviä yrittäjiä koskevia päätöksiä ja ne saavat nyt jatkua yrittäjien verotuksessa on aivan erityisen ennustettavuus ja vakaus kannattaa yrittää kannattaa yrittää myös maatalouteen kohdistuvat täsmätoimet ovat merkittäviä koko maan elinvoiman kannalta ja niitä on tässä hallitusohjelmassa paljon vielä yhden asian haluan nostaa tuosta ohjelmasta siinä puututaan hyvin jämäkästi koko maata vaivaavaan sisäilmaongelmaan ja tarjotaan siihen monia konkreettisia ratkaisuja se on erinomainen asia

arvoisa puhemies

kantaa jossain vaiheessa vastuunsa suomalaisille arvoisa puhemies työllisyystavoitteen saavuttaminen vaatii monia toimenpiteitä yksi niistä on suomalaisen viennin ja sen avainalan metsäteollisuuden tulevaisuuden turvaaminen rinteen hallituksen ministereiden erilaiset linjaukset metsien käyttöön liittyvissä kysymyksissä herättävät huolta ja kysymyksiä siitä voiko suomeen tehdä tulevaisuudessa mittavia investointeja tämän näkymän pitäisi olla parinkymmenen vuoden mittainen mutta viestit hallituksen suunnasta ovat olleet ristiriitaisia siis riittääkö puuta tuleviin teollisuuden investointihankkeisiin vai ei mikä on hallituksen linja tämä on vakava asia sähkö ei tule töpselistä eikä raha pankkiautomaatista elinkeinoelämä tarvitsee selkeää näkymää ja suomi kipeästi investointeja metsät kasvavat tällä hetkellä noin satakymmentä miljoonaa kuutiota vuodessa eikö niin viime vuonna hakattiin puuta noin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa kuutiota tämän vuoden ennakkotiedot näyttävät siltä että hakkuumäärät olisivat vähäisemmät kuin viime vuonna mutta nyt kun meillä on ministeri mikkonen paikalla niin häneltä olisi hyvä kysyä tässä debatin yhteydessä mikä on hallituksen linja metsähakkuiden osalta onko nyt niin että hallituksen erilaiset ongelmat lakaistaan maton alle ja syksyllä sitten ryöpsähtää arvoisa puhemies oma lukunsa metsien käyttöön liittyvät perustuslailliset kysymykset siis itse asiassa kuka ylipäätänsä voi määrätä rajoituksia yksityiselle omaisuudelle kuka määrää että antin metsästä voi hakata mutta mikan metsästä ei juuri näin ja koska tämä asia vaikuttaa hyvin teoreettiselta niin pelko on kyllä siitä jos mietitään metsien käyttöä ja rajoituksia hallituksen toimesta että ne kohdistuisivat valtion metsiin joita sijaitsee itä suomessa pohjois suomessa juuri niillä alueilla joissa kaikkein kipeimmin isoja metsäteollisuuden investointeja tarvitaan ja tästä tarvittaisiin kyllä nyt varmuus että myös valtion metsiä käytetään sen mukaan kuin ne kasvavat ja niitä voidaan oikeasti hyödyntää siis oma viestini tässä keskustelussa on se että huolehditaan yritysten vakaasta toimintaympäristöstä suomalaisten yritysten ympäristövastuu on omaa luokkaansa me olemme edelläkävijöitä ei meidän tarvitse

muihin työtehtäviin ja ajattelin käyttää omalta osaltani tähän keskusteluun päätöspuheenvuoron ja kiittää siitä asiallisesta ja hyvästä keskustelusta jonka eduskunta on hallitusohjelman ympärillä käynyt ja monista arvokkaista viesteistä myös opposition puolelta jotka on hallituksessa noteerattu ja tullaan tämän vaalikauden aikana toiminnaksi muuttamaan kiitos siis keskustelusta edustaja sankelo olen varmaan neljä kertaa tämän keskustelun aikana palannut tähän samaan aiheeseen mutta nyt yritän sen tehdä niin että varmasti tulee selväksi tämä metsän käytön politiikka on erittäin tärkeä asia eläville sukupolville sukupolville ja ylipäätään maapallon koko sivilisaation tulevaisuudelle se miten me kykenemme ilmastonmuutosta ilmaston lämpenemistä hallitsemaan se edellyttää sitä että puututaan sekä päästöihin että nieluihin jokainen valtio omalta omalta osaltaan kun valtioitten rajat eivät aseta esteitä hiilidioksidipäästöjen tai ylipäätään päästöjen kulkeutumiseen eri puolille se vaatii jokaiselta valtiolta jokaiselta kansakunnalta omia vastuullisia tehtäviä meillä on hallitusohjelmassa tavoite omalta osaltamme päästä kaksituhattakolmekymmentäviisi tilanteeseen jossa suomi on hiilineutraali ja sen jälkeen pian hiilinegatiivinen ja ne toimenpiteet pitää aloittaa tänään ei huomenna eikä ylihuomenna vaan tänään sen takia on tärkeätä että sekä päästöjen puolella että myöskin sitten nielun puolella tehdään kaikki ne asiat jotka järkevästi johtavat tähän hiilineutraalisuuteen ja sitten hiilinegatiivisuuteen tulevaisuudessa meidän täytyy ilmakehästä saada pois näitä sinne jo päästettyjä hiilidioksideja niitten nielujen avulla koska maapallo lämpenee viisikymmentä vuotta sen jälkeenkin vaikka tänään saman tien lopetettaisiin kaikki päästöt niin viisikymmentä vuotta vielä lämmetään ja se vaikuttaa lasten lastenlapsien

elämään tästä syystä on tärkeätä huolehtia että me teemme oikeita ratkaisuja aivan yhtä tärkeätä on se että suomi kehittyy elinvoimaisena kestävän talouden näkökulmasta ekologisesti kestävänä sosiaalisesti oikeudenmukaisena valtiona ja yhteiskuntana ja tähän liittyy hyvin tärkeänä osana se että meillä on työpaikkoja riittävästi puuntuotannon puuntuotannon näkökulmasta tällä hetkellä hakkuitten määrä voisi liikkua varmaan tuolla sadankymmenen miljoonan kuution paikkeilla sitten täytyy ottaa luonnon monimuotoisuus huomioon mikä vähentää hakkuitten määrää ja sitten myöskin ilmaston lämpeneminen joka vähentää myöskin hakkuitten määrää tällä hetkellä meillä ei ole tutkittua tietoa riittävästi jotta miten paljon siitä puun tuotannollisesta tasosta pitäisi tulla alaspäin mutta arviot tällä hetkellä ne parhaimmat asiantuntija arviot liikkuvat sillä tavalla että osa näistä tällä hetkellä liiketaloudellisesti arvioitavana olevista hankkeista tullaan toteuttamaan ja suomessa meidän puuraaka aine siihen riittää olen keskustellut metsä groupin ihmisten kanssa liittyen kemin hankkeeseen olen keskustellut kemijärven hankkeesta heikki nivalan kanssa ja monista muista hankkeista suomessa ja kyllä näitten hankkeitten toteuttamista miettivien yhtiöitten näkökulmasta on tietenkin tärkeätä että on suurin piirtein arviot siitä miten paljon metsää kestävästi voi käyttää ja kyllä he arvioivat ihan itsekin ilmaston lämpenemisen näkökulmasta ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta miten paljon puita voi hakata oleellista tässä on se että täytyy löytää sellainen tasapaino jolla kaikki erilaiset intressit oikealla tavalla voidaan toteuttaa päällimmäisenä on tietenkin huoli siitä miten tämä maapallo säilyy jälkipolville ja siitä meidän niin kuin totesin täytyy kantaa oma vastuumme mutta olen ymmärtänyt että näitten yritysten näkökulmasta keskeinen asia on se miten nämä investoinnit ovat liiketaloudellisesti perusteltuja liiketaloudellisesti perusteltuja ja siihen kuuluu se arvio siitä miten suomesta pääsääntöisesti yksityisten mutta myös valtion metsistä voi puuraaka ainetta saada näissä asioissa käydään tietenkin luottamuksellisia keskusteluja valtion osalta ja käydään keskusteluja jotka sitten varmistavat sen että se yksityisten metsien raaka aineen saanti on

oikeissa mittasuhteissa ainakin näitten kaikkien kolmen eri intressitahon näkökulmasta semmoisella tavalla kuin äsken kuvasin on myös muistettava että jos tämä ilmaston lämpeneminen kulkee eteenpäin oletetulla tavalla niin se kahdeksaan asteen lämpeneminen joka tämän neljään asteen globaalin lämpenemisen seurauksena suomessa on kohtaamassa talviaikana tulee tarkoittamaan sitä että meidän metsien tuotto tulee pienenemään sinne tulee tuholaisia ja se vaikuttaa metsän kasvuun merkittävästi sen takia meidän täytyy ihan omista lähtökohdistakin oman

näkökulmasta rakentaa kunnolla siltoja sinne hiilivapaaseen suomeen tämän halusin nyt selkeästi vielä tuoda esille tässä että tämä hallitus ei ole esteenä järkeville hankkeille mutta me pidämme huolen siitä että ilmaston lämpeneminen tämän hallituksen vallassa ollessa lähtee pienenemään ja tehdään päätöksiä jotka vaikuttavat sinne pitkälle tulevaisuuteen

arvoisa puhemies ensimmäisenä täytyy palata erääseen vastaamattomaan kysymykseen onneksi ministeri ohisalokin on nyt vielä paikalla eli kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden jalkapantarangaistuksesta on useaan kertaan kysytty onko se säilöönottoa säilöönottoa korvaava vai täydentävä järjestely eli jos henkilö olisi muuten menossa säilöön voiko hän vapautua säilöönmenosta sillä että ottaa jalkapannan vai mistä tässä on kysymys tähän haluan ehdottomasti kuulla vastauksen mutta noin muuten tässä vaiheessa keskustelua haluan keskittyä sellaisiin asioihin joista ei kenties ole niin paljon tähän mennessä puhuttu on paljon jopa vitsailtu siitä miten monta sataa asiaa hallitus aikoo selvittää mutta ehkä kannattaisikin kiinnittää huomio siihen mitä hallitus ei aio selvittää mitä hallitusohjelmassa ei ole mainittu syystä tai toisesta otan kolme esimerkkiä esille ensimmäisenä suomalainen omistajuus pääomapaon estäminen se miten suomi välttäisi päätymästä tytäryhtiötaloudeksi miten että nyt kun meillä on menestyvä yritys kasvuyritys joka laajentaa toimintaansa niin ollaan heti siinä tilanteessa että tulee joku ulkomainen sijoittaja ja ostaa sen yrityksen pois sen jälkeen sen yrityksen kohtalo on hyvä tai huono mutta ei enää kuitenkaan suomalaisten käsissä miten päästäisiin sellaiseen tilanteeseen että suomalaisilla olisi varaa sijoittaa kasvavien yritysten kansainvälistyvien yritysten toimintaan toinen kysymys miten piensijoittaminen turvataan miten päästäisiin terveeseen kansankapitalismiin eli siihen että suomessakaan ei elettäisi kädestä suuhun vaan suomalaisilla olisi varallisuutta ehkä huononkin päivän varalle suomalaisten varallisuushan on todella paljon huonommalla tasolla kuin monessa muussa läntisen euroopan maassa mitä parannuksia tähän on tulossa entä perintöverotuksen epäkohdat tästäkään ei ole mitään mainintaa hallitusohjelmassa millä tavoin aiotaan parantaa perintöverotuksen sudenkuoppiin joutuvien asemaa miten niitä epäkohtia korjata tällä kaudella miten mahdollistetaan paremmin yritysten sukupolvenvaihdokset ne ovat aivan keskeisiä kysymyksiä hallituksen työllisyystavoitteen kannalta silti hallitusohjelma ei millään tavalla huomioi näitä kysymyksiä kolmantena viime kaudella hyvin käyntiin lähtenyt alkoholipolitiikan miten sitä aiotaan tällä kaudella edistää puhutaan vain alkoholiveron nostamisesta joka tulee johtamaan väistämättä siihen että ulkomainen tuonti vain kasvaa suomen verotuotto alkoholista ei ainakaan lisäänny rahat kiertävät ulkomaille haitat jäävät suomeen tässähän ei ole mitään järkeä tämä tavoite sahaa omaa oksaansa eikö hallitus todellakaan aio tällä kaudella millään tavalla vapauttaa alkoholipolitiikkaa ja siirtää sitä kohti eurooppalaisia juomatapoja yhtenä suurena asiana josta hallitusohjelmassa on kyllä maininta eu siellä puhutaan paljon eusta mutta siinä paljossa puheessa tuntuu olevan kovin vähän asiaa itse ainakaan suuressa valiokunnassa jonkin aikaa istuneena en juurikaan saa kiinni siitä mitä konkreettista hallitusohjelmassa itse asiassa eun suhteen luvataan eun nettojäsenmaksu satojen miljoonien lisäys vuosittain ainoana mainintana se että pyrimme kohtuullistamaan näitä maksuja mitä se kohtuullistaminen tarkoittaa toisena mainintana se että pyrimme saamaan suomelle eulta rahoja takaisin mitä se tarkoittaa mitä mitä eun suhteen aiotaan tehdä miten tämä myötämielisyys jota me eun suuntaan esitämme konkretisoituu suomalaisten kannalta mitä suomen etuja ja intressejä hallitus aikoo nyt euroopassa konkreettisesti edistää ainut mistä vähän sain kiinni siinä ohjelmassa on se että hallitus aikoo syventää eun sosiaalista ulottuvuutta mutta tämähän on suomen näkökulmasta huono tavoite suomessahan on parempi sosiaaliturva kuin monessa muussa eun maassa jos eun sosiaalista ulottuvuutta syvennetään sehän tarkoittaa käytännössä silloin sitä että suomalaiset maksavat muiden eu maiden sosiaaliturvaa ei kai tämä voi olla hallituksen tavoitteena että suomalaiset maksavat muiden eu maiden sosiaaliturvaa lopuksi vielä mainitsen ratahankkeista niissä korostaisin kyllä järjen käyttöä ja harkintaa ei meillä oikeasti ole varaa yhteenkään näistä uusista tunnin juna ratahankkeista tai mistään muustakaan jokainen tässä salissa sen tietää tai ainakin pitäisi tietää jos näihin tehtäviin on lähtenyt nyt pitäisi hoitaa kuntoon korjausvelka olemassa olevalla rataverkolla että saataisiin tampereelle nyt ainakin se puolentoista tunnin juna ja karjalan radan puutteet korjattaisiin niin että junien myöhästeleminen myöhästeleminen loppuisi ja niin edespäin ja niin edespäin se on miljardiluokan korjausvelka senkään senkään korjaamiseen ei käytännössä olisi rahaa mutta se pitäisi korjata ottakaa nyt järki käteen ja korjatkaa ne olemassa olevat radat ja tiet ensin ja puhukaa vasta sen jälkeen uusista hankkeista
siellä ministerit haavisto ja ohisalo pyytävät puheenvuoroa
arvoisa puhemies edustaja mäkelä kysyy mitä konkreettista eu yhteistyöstä ja tietysti paljonkin konkreettista mutta sanon muutaman sanan ensinnäkään eu eu kysymys ei ole vain jäsenmaksukysymys vaan meillehän on tavattoman tärkeää mitä tässä brexit prosessissa tapahtuu pyrimme tietysti synnyttämään sellaisen ratkaisun jossa suomen taloudelliset edut ja meidän kauppamme britannian kanssa jatkuu ja ja vahvistuu edelleen siten että brexit ei ei maksa meille sitä kautta että että nämä kauppasuhteet heikkenevät meillä hyvin monet yritykset ovat riippuvaisia myöskin ulkomaankaupasta

pyritään tätä kautta myöskin euta vahvistamaan kun edustaja mäkelä otti sitten kolmantena asiana tämän eun sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen niin katsomme sitä myös siitä näkökulmasta että tulisi kantaa näitä omia sosiaalisia kustannuksiaan ja huolehtia minimitoimeentulosta ja ja kansalaisten edusta se myöskin tasoittaa kilpailuetuja maiden välillä kun näin on olette juuri oikeassa siinä että suomessa nämä asiat on hyvin järjestetty mutta toivomme tietysti että sama minimiturva on on muissakin eu maissa

ei virallisesti määritellä vielä siinä kohtaa mitä se on luen suoran kirjauksen ohjelmasta käynnistetään lakimuutos ulkomaalaislain muuttamiseksi siten että säilöönotolle ja asumisvelvollisuudelle vaihtoehtoisena vähemmän rajoittavana ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisempana turvaamistoimena säädetään kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen henkilön tekninen valvonta

mennä nyt debattiin täällä muutamat edustajat pyytävät mutta pysytään mieluummin tässä puhujalistassa nyt

arvoisa

kuten on jo useammasta suusta aiemmin kuultu on montakin syytä kiittää erinomaista hallitusohjelmaa mutta tahdon vielä muutamalla sanalla painottaa sen historiallista merkitystä luonnon tämänhetkisen hätätilan ymmärtämisessä tuorein suomen lajien uhanalaisuuskartoitus kertoo karkeasti että joka kymmenes lajimme on uhanalainen ja tämä huono kehitys jatkuu lähes kaikissa elinympäristöissämme rannoilla metsissä soilla dyyneillä kedoilla ja pelloilla ja suomen noin neljästäsadasta erilaisesta luontotyypistä puolet kaksisataa on uhanalaisia nyt tämä hallitus ymmärtää ilmastokriisin ja sen torjumiseen tarvittavien toimien kiireellisyyden ja laaja alaisuuden hallitusohjelma antaa erinomaiset puitteet konkretisoida ja kiirehtää tavoitteisiin pääsemistä muun muassa luonnon monimuotoisuuden kadon torjumiseksi yksikään valtio maailmassa ei ole vielä onnistunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä mikään hallitusohjelma ei koskaan aiemmin ole pyrkinyt suojelemaan luontoa ja pysäyttämään sen monimuotoisuuden heikkenemistä näin moninaisin ja sosiaalisesti oikeudenmukaisin ja kestävin toimenpidekirjauksin ja ennennäkemättömän hienoa minusta on se että luonnonsuojelun rahoitus on vuositasolla nostettu sata miljoonaa euroon summaan josta vuosikausiin ei rohjettu juuri unelmoidakaan hallitusohjelma lupaa vihdoin saavuttaa ykn biodiversiteettitavoitteet se korottaa metso ohjelman rahoitusta ja laajentaa sitä uusille elinympäristöille sekä toteuttaa soidensuojelun täydennysohjelman toimenpidekirjossa on kattavuutta ja täälläkin penättyä konkretiaa siinä muun muassa kuten edustaja hassi jo aiemmin mainitsi vapautetaan luonnonsuojelulain nojalla suojellut alueet kiinteistöverosta pilotoidaan ekologisen kompensaation käyttöä isoissa infrastruktuurihankkeissa edistetään talousmetsien luonnonhoitoa lahopuiden ja kantojen jättöä kulotusta tekopökkelöitä riistatiheikköjä suojavyöhykkeitä metsähallituksen mailla edistetään jatkuvan kasvatuksen menetelmiä edelleen vieraslajien torjuntaa tehostetaan ja rahoitusta lisätään sekä virtavesien suojeluun ja turhien patojen purkamiseen ryhdytään ja vielä vesilain muuttamisella turvataan vaelluskalojen parempi nousu kutupaikoille

kansainvälisillä elinympäristöjen heikkenemisen torjuntatoimilla edistetään vakautta sekä ehkäistään konflikteja mitkä puolestaan voivat johtaa satojen miljoonien ihmisten pakolaisuuteen edustaja kurvinen käytti täällä eilisessä puheenvuorossaan osuvasti ilmaisua pitävin liima kuvatessaan hallitusyhteistyötä ja tämä ilmaisu sopii mainiosti kuvaamaan myös luontoa se on meille kaikille yhteistä kansallista pääomaa ideologioista riippumatta se yhdistää meitä ja on kaikkien etu että se voi hyvin silloinhan mekin voimme hyvin rehellisyyden nimissä on myös todettava ettei tämäkään hallitusohjelma sentään kaikkea luonnonsuojelun suhteen pysty korjaamaan mutta se tekee sen tärkeimmän muuttaa suunnan parempaan se kääntää kurssin meille ihmisille välttämättömään suuntaan sillä ilman monimuotoisuutta monimuotoista luontoa me emme tule toimeen luonnonsuojelun kansainvälisen yhteistyön merkitys tulee edelleen korostumaan ja voimme syystä ylpeinä todeta että tämä hallitusohjelma luonnonsuojelullisine ulottuvuuksineen on taatusti maailman kunnianhimoisin kiitos

arvoisa puhemies viime hallituskauden aikana tasa arvo istui oppositiossa oikeistohallitus romutti päivähoidon tasa arvoisuutta leikkasi koulutuksesta heikensi työelämää kurjistamalla pienipalkkaista naisvaltaista julkista sektoria sekä vaati työttömiltä aktiivisuutta mutta vastasi porkkanan sijasta kepillä leikaten aktiivimallilla työttömyysturvaa kansalaiset halusivat vaaleissa muutosta edellisen hallituksen leikkauspolitiikkaan ja sitä he nyt saavat arvoisa puhemies eduskuntavaaleissa voittajat siis eniten kannatustaan edellisistä vuoden kaksituhattaviisitoista eduskuntavaaleista lisänneet puolueet olivat sdp vihreät ja vasemmistoliitto on luonnollista että nämä vaalien voittajat ovat nyt hallituksessa ja ja yhteistyössä nimenomaan niiden puolueiden kanssa jotka halusivat tehdä yhteistyötä niiden puolueiden kanssa jotka tunnustivat tämän ajan suurimmat kysymykset ilmastonmuutoksen haasteet ja eriarvoisuuden vähentämisen tärkeyden hallituksella on myös selkeä enemmistö eduskunnassa sataseitsemäntoista kansanedustajaa joten äänestäjien tahto toteutuu vahvasti arvoisa puhemies nyt politiikan suunta muuttuu suomea kehitetään kaikkien hyväksi ei vain harvojen siksi olen ylpeä siitä että uusi hallitus on nyt palauttamassa subjektiivisen päivähoito oikeuden ja pienentämässä varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja varhaiskasvatus on monien tutkimusten mukaan fiksuimpia tapoja vahvistaa osaamista ja vähentää lasten syrjäytymistä perusopetuksen puolella hallitus käynnistää laatu ja tasa arvo ohjelman oppimistulosten parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi onkin todella tärkeää että myös oppimisen tuen resursseja tarkistetaan oppilaiden yhdenvertaisuuden ja opettajien jaksamisen näkökulmasta kotikaupungissani keravalla kaikille lapsille on haluttu tarjota mahdollisuus harrastaa koulupäivien yhteyteen on järjestetty maksuttomia harrastuskerhoja on hienoa että hallitus haluaa jatkaa työtä ja monistaa tätä islannin mallin mukaista mallia valtakunnalliseksi toimintatavaksi arvoisa puhemies viime hallituskaudella ammatillisessa koulutuksessa toteutettiin yksi sen historian suurimmista reformeista samaan aikaan oikeistohallitus leikkasi ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja jälki oli hurjaa keskeyttämisten määrät ammattikouluissa kasvoivat ja yhteydet työelämään heikkenivät uusi kansanrintamahallitus aikoo rauhoittaa tilannetta lisäämällä merkittävästi rahoitusta ja vahvistamalla myös ammatillisen opetuksen lähiopetusta kaikilla nuorilla pitää olla mahdollisuus menestyä ja kukoistaa myös tulevaisuudessa siksi oppivelvollisuuden laajentaminen kahdeksaantoista ikävuoteen ja toisen asteen maksuttomuus ovat hallitusohjelman keskeisiä ja tasa arvoa lisääviä uudistuksia työelämässä hallitus aikoo edistää tasa arvoa toteuttamalla perhevapaauudistuksen jatkaa samapalkkaohjelmaa sekä sekä purkaa epäoikeudenmukaisen aktiivimallin arvoisa puhemies itse pidän erityisen tärkeänä että hallitus lähtee laskemaan asumisen hintaa myös pienipalkkaisilla työntekijöillä on oltava oikeus asua pääkaupunkiseudulla lähellä työpaikkaa ja suurissa kasvukeskuksissa ja siksi on tärkeää että kohtuuhintaista ara asuntotuotantoa lisätään merkittävästi tavoitteena on rakentaa vuosittain vähintään kymmenentuhatta uutta kohtuuhintaista vuosittain joista yli puolet helsingin seudulle lisäksi hallitus etsii keinoja ehkäistä kohtuuttomia vuokrankorotuksia samoin vahvistetaan vuokralaisten asemaa uudistamalla kolmekymmentäyksi vuotta vanha yhteishallintolaki joka säätelee asukkaiden päätösvaltaa valtion tuella rakennetuissa vuokra ja asumisoikeusyhteisöissä

arvoisa puhemies käymme keskustelua valtioneuvoston tiedonannosta hallituksen ohjelmasta ilmapiiri niin politiikassa kuin yhteiskunnassammekin on sen kaltainen että tarvitaan enemmän sillanrakentajia kuin muurin suunnittelijoita sillan rakentaminen on näyttö osapuolten yhteisestä tahdosta sitoutumisesta jos toiselta puolelta suunnitellaan mutta toiselta puolelta hajotetaan tai jopa poltetaan on vaikea nähdä että silta toimisi saati siitä joku pystyisi kulkemaan tai jotain kuljettamaan tarvitaan siis yhteistä tahtotilaa viimeistään syksyllä mitataan missä asioissa hallituksella on tahtoa sillan rakentamiseen nähtäväksi jää miten rinteen hallitus haluaa eduskunnan mukaan esimerkiksi sosiaaliturvan uudistamiseen tai vastaaviin hallitusohjelmasta sitä ei suoranaisesti löytynyt rinteen hallitusohjelma muistuttaa monessa kohdin enemmän joulupukille kirjoitettua kirjettä kuin hallitusohjelmaa joskus lapsi kirjoittaa joulupukille sellaisen kirjeen jossa on monet mahdolliset toiveet vailla realistista pohjaa hallituksella on toivelistaan täysi oikeus ja hienoa että se on sen tehnyt toteutumisen me näemme sitten puoliväliriihessä silloin näemme mitä joulupukki tuo ja mitkä lahjat on päätetty jättää toteuttamatta tässä vaiheessa on lapsen lailla toivottava että joulupukki tonttuineen on ahkerana keskityn puheessa muutamaan asiaan näkemykseen jonka mukaan nuorten syrjäytyminen korjataan nostamalla oppivelvollisuusikä kahdeksaantoista vuoteen kotitalousvähennyksen kaventamiseen sekä työllisyyttä lisääviin toimiin tai oikeastaan siihen mitä ne voisivat olla olin jo debatissa valmiina antamaan pääministeri rinteelle kiitosta totean sen nyt tässä vielä rinne totesi että hallitus on alkutaipaleellaan avoinna kaikille keinoille joilla työllisyys jatkaa nousuaan hallitusohjelmassakin tämä hallituksen hyvä tahto on kirjattu seuraavasti hallitus ei sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa tarkastelun ulkopuolelle hyvä niin tässä olisikin viiden kohdan lista toteutuessaan lisäisi työllisyyttä mitä sanoo pääministeri rinne onko työllisyyden nosto johon kaikki hallituksen hyvät toiveet nojaavat aito tavoite ehdotan että jaetaan perhevapaiden kustannukset tasaisemmin mahdollistetaan paikallinen sopiminen kaikissa työpaikoissa toteutetaan perhevapaauudistus ilman lisäkiintiöitä luovutaan byrokraattisesta saatavuusharkinnasta ja toteutetaan yksinkertainen osallistava sosiaaliturva joka kannustaa opiskeluun tai työntekoon eikä joutenoloon miten olisi siis perhevapaiden kaikkien kustannusten jako koko yhteiskunnalle nythän osan maksuista maksavat vain äitien työnantajat mahdollistatteko mahdollistatteko että jokaisessa yrityksessä ja työpaikassa voisi sopia asioista paikallisesti suurin osa työpaikoista syntyy ja on syntynyt kaksituhatta luvulla pk yritykseen hallitusohjelmassa lukee kuitenkin että paikallista sopimista edistetään vain työ ja virkaehtosopimuksin järjestäytymättömät työntekijät ja työnantajat eivät voi soveltaa työehtosopimusten paikallisia joustoja miten tämä olisi hyvä ratkaista kaksituhattakaksikymmentä luvun suomessa tiedämme miten se on ratkaistu viime vuosituhannella teettekö perhevapaauudistuksen joka huomioi erilaisten perheiden monenlaiset elämäntilanteet myös meidän äitien tahdon tehdä töitä ja rakentaa yhteiskuntaamme pelkkä isäkuukausien nosto voi kuulostaa hyvältä mutta se laskee työllisyyttä ja olisi kallis toimenpide yksinään puratteko asteittain ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan voin kertoa monta monta tarinaa viime kaudelta joissa rehellistä yrittäjää on hallinnon edessä vain pomputettu eikä hän ole saanut palkata jouhevasti uusia työntekijöitä vain sen takia että ole eu passia toteutetaanko oikeasti yksinkertainen ja osallistava sosiaaliturva sellainen joka purkaa kannustinloukkuja ja kannustaa aina työntekoon tukiviidakkojen purkuun tarjoamme pohjavaihtoehdoksi yleistukimallia viimeisen viidentoista vuoden aikana aivan liian moni nuori on syrjäytynyt yleisesti ajatellaan että ongelma ja syy on siinä että lapsi tai nuori jää koulutuksen ulkopuolelle syy on kuitenkin toisaalla neet nuorilta kyselytutkimuksessa kaksituhattaseitsemäntoista tuli kolme suurinta syytä ystävien puute mielenterveysongelmat ja syrjintä kaukana ei edes top kympissä oli koulutuksen puute olisi siis syytä panostaa varhaisiin vuosiin ja peruskoulutukseen jotta jokainen taustasta riippumatta saisi valmiudet suoriutua jatkotoimenpiteistä loppuun koska hallitusohjelmassa tässä listassa joulupukin on niin paljon selvityksiä ja pilvilinnoja toivon todella että voima olkoon hallituksen kanssa olkoon suomi voimaa ministereiden yli kahdeksankymmenen avustajakunnan ja selvityshenkilöiden työssä siten että aidosti sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestävät ratkaisut järki ja suomalaiset ihmiset voittaisivat

muistutan edustajia tästä noin viiden minuutin aikarajasta nyt ei ole ennalta pyydettyjä puheenvuoroja ja olen vähän joustavampi sitten muistutan edustajia myös siitä että kun puhutaan edustajatovereista sanotaan aina esimerkiksi edustaja petelius

arvoisa herra puhemies

toiseksi ja kolmanneksi suurimmat puolueet eivät ole nyt siellä missä heidän kuuluisi olla vaalien rökäletappion saanut puolue siis puolue jolle kansa ei ole luottamusta antanut kun tätä hallitusta on muodostettu on demokratialle käännetty selkä mitä pidän äärimmäisen valitettavana saman puolueen tippuneet edustajat tulevat nyt hyvä veli järjestelmän kautta muun muassa valtiosihteereiksi rahaa palaa kyllä tämä touhu on niin härskiä kuin vain voi olla rinteen hallitusohjelma on kaikesta huolimatta pääkohtaisesti kohtalainen tavoitteiden osalta ainoa ongelma siinä on se miten nämä kaikki tavoitteet toteutetaan sivusta sivuun puhutaan kauniita asioita eräs edustaja sanoi että rinteen hallituksen ohjelma on kaikkien aikojen paras mutta kenelle ei ainakaan suomalaisille vaan afrikkalaisille ymmärrän että kaikille mutta sitä en ymmärrä miksi suomalaisten etu ei mene kaiken edelle eilisissä ryhmäpuheenvuoroissa hallituspuolueiden edustajat eivät puhuneet taloudesta paljon mitään mistä kertoo siitä että tämä hallitusohjelman toiveiden tynnyri nojaa epärealistiseen talouskasvuun ja työllisyyden nousuun mikään mikään taho ei valitettavasti allekirjoita hallituksen ennusteita vaikka tavoitteet olisivat kuinka hyviä rinteen hallituksen toivoma kahden prosentin talouskasvu ei perustu yhtään mihinkään eilen julkaistu pitkän aikavälin ennuste on että talous kasvaa noin yhden pilkku kahden prosentin vuosivauhtia mikä on niin sanottu plan b arvoisa pääministeri rinne jos ja kun talouskasvua ei tule ja työllisyysaste ei nouse

sekin olisi kiva tietää hallitusohjelma verottaa jo nyt suomalaisia aivan tarpeeksi ja pelolla odotan mitä tapahtuu tulevaisuudessa jos tavoitteisiin ei päästä arvoisa puhemies valtion omaisuutta ei pidä eikä saa myydä jos kuitenkin jostain syystä valtion omaisuutta täytyy myydä ei myydystä omaisuudesta tulleita tuottoja ainakaan hallitus on kaikesta huolimatta myymässä valtion omaisuutta kolmella

rahat käyttää liikenneyhteyksiin osaamiseen tai korjauksiin ei hallitus käyttää nämä kulutukseen kallis hinta vaalilupausten kattamiseen mitä sitten tehdään kun rahat on käytetty myydäänkö lisää vai alkaako holtiton velanotto arvoisa puhemies turvapaikkapolitiikka on hallituksen esityksessä aivan kestämätöntä luettavaa miten ihmeessä voi olla mahdollista että laittomasti huom laittomasti maassa olevat pitäisi hallituksen toimesta laittaa töihin esimerkiksi irakista tai somaliasta voi surutta tulla suomeen ilman minkäänlaista pelkoa että kyseessä oleva henkilöitä palautettaisiin jos jostain syystä joku pyrittäisiin palauttamaan nykyisen hallituspuolueen edustaja varmaan pyrkii estämään tämän tämä on ennenkin nähty lisäksi suomen löysää maahanmuuttopolitiikkaa hallituksen esityksessä keventämässä entisestään kuten aiemmin mainitsin suomalaisten edun pitäisi tulla aina ensimmäisenä miksi näin ei ole haittamaahanmuuttoon menevillä miljardeilla saataisiin paljon aikaan kantaväestön asioiden parantamiseksi arvoisa puhemies merkintä hallitusohjelmassa hillitään päivittäistavarakauppojen ylivoimaista neuvotteluasemaa lainsäädännöllisin toimin muun muassa private label tuotteet mitä ihmettä tämä tarkoittaa tarkoittaako tämä sitä että hallitus määrää mitä kaupat saavat myydä julkisuudessa on ollut puhetta tämän kirjauksen tarkoittavan jopa kauppojen edullisten omien merkkien poistoa kun hallitus rummuttaa sitä että se vähentää eriarvoisuutta niin voin kertoa usean vuoden kaupan alan kokemuksella että äärimmäisen monet ostavat juuri näitä edullisempia tuotteita

väärässä kiitos

arvoisa puhemies aivan ensimmäiseksi en halua kiittää suomen uutta hallitusta hallitusohjelmasta vaan uudesta toimintakulttuurista minulla on kohtalaisen pitkä parlamentaarikkoura ja olen nähnyt näitä hallitusohjelmakeskusteluja eduskunnassa aikaisemmin olen täysin häkeltynyt että hallitus on ottanut näin vakavasti tämän eduskunnan keskustelun te olette täällä läsnä ette ainoastaan yksittäisenä ministerinä vaan ryhmänä tämä kertoo uudentyyppisestä vuoropuhelusta eduskunnan ja hallituksen välillä ja sille tietenkin kiitos arvoisa puhemies minä keskitän puheenvuoroni tässä tapauksessa sekä kansanedustajana että suomen senioriliikkeen puheenjohtajana yhteen ainoaan teemaan miten tässä hallitusohjelmassa puhutaan ikääntyneistä ihmisistä käsitellään eläkkeensaajia mehän kaikki tiedämme että eläkeläisten etuuksia on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana heikennetty enemmän kuin minkään toisen väestöryhmän itse asiassa koko suomen historian aikana ja tämä koskee todellakin yli hallituskausien viimeistä pariakymmentä vuotta eläkkeensaajat ovat suomessa ainoa tulonsaajaryhmä jonka elintaso lakisääteisesti laskee kiitos taitetun indeksin nämä ovat ne peruslähtökohdat joista joudun arvioimaan tätä on paljon puhuttu vaalien alla ja myöskin nyt tässä salissa siitä että nyt on muutoksen aika katsotaan onko tässä muutoksen aika minä arvoisa puhemies keskitän puheenvuoroni tähän hallitusohjelmaan ja vertaan tätä hallitusohjelmaa edellisen hallituksen hallitusohjelmaan samoissa kysymyksissä näemme onko suomessa tapahtumassa muutos vai ei ainakin hallitusohjelmien tasolla katsotte sen tarkasti kirjaa ensimmäisellä sivullaan tietenkin suomen suurimmat saavutukset ja kakkossivulla suomen suurimmat heikkoudet ja mikä on maamme heikkous numero yksi edellisen hallitusohjelman mukaan sitaatti suomen taloutta ja kilpailukykyä hankaloittaa väestön ikääntyminen suomen heikkous numero yksi edellinen hallitus entä rinteen hallitusohjelma niin katsokaa mitä rinteen hallitusohjelma kirjaa miten se kirjataan ikääntyneet nähdään voimavarana ei heikkoutena tämä hallitusohjelma haluaa taata ja tämä on kirjaimellisesti hallitusohjelman sanoja kaikille arvokkaan vanhuuden ketään ei jätetä yksin nämä ovat siis hallitusohjelman sanoja yhdenkään ikäihmisen ei pidä pelätä vanhenemista lukee tässä hallitusohjelmassa jos näitä kahta hallitusohjelmaa arvioidaan arvojen lähtökohdasta kirkkaasti voimme sanoa meillä on muutos asenneilmapiiri on toinen no luonnollisesti me politiikassa totumme retoriikkaan sanoihin entä teot minkälaisia konkreettisia toimia niin katsotaan edellisen sipilän hallitusohjelman konkreettisia toimia minä luen aivan konkreettisesti hallitusohjelman toimia neljä vuotta sitten samoja asioita tässä salissa puhuttiin neljä vuotta sitten yksi palvelumaksujen korotus hintalappu sataviisikymmentä miljoonaa kaksi lääkekorvausten pienentäminen sataviisikymmentä miljoonaa kolme potilaiden kuntoutujien matkakorvausten lasku kun lasketaan niitä kaksikymmentä miljoonaa neljä vanhuspalveluhenkilöstön vähennys miljoonaa viisi vanhuspalvelusuunnitelmien heikentäminen siis heikentäminen kymmenen miljoonaa kuusi kansaneläkeindeksin jäädytys kolmesataaviisikymmentäviisi miljoonaa seitsemän eläketulovähennyksen pienentäminen neljäsataayhdeksäntoista miljoonaa kahdeksan sosiaalietuuksien hintaindeksin heikennys sille ei annettu edes hintalappua eläkeläisten asumistuen heikennys satakaksikymmentäkolme miljoonaa kymmenen eläkkeisiin ei verotuksen ansiotulovähennystä sillekään ei hintalappua ja kaikkein kummallisin yksitoista jollei yhteiskuntasopimusta saada aikaan ellei kiky sopimusta saada aikaan siitä ei rankaista työmarkkinaosapuolia vaan hallitusohjelman mukaan työeläkkeiden indeksikorotus puolitetaan tämä oli edellisen hallitusohjelman leikkauslista ikäihmisille suomessa jos kahdenkymmenen vuoden aikana eläkkeensaajien etuuksia on heikennetty tämä oli historiallinen listaus onneksi tätä koko listausta ei viety lävitse kiitos oppositiolle joka täällä silloin toimi ja pystyi torjumaan joitakin osia tästä hallitusohjelmasta

puheenvuoro tähän minäpä pyydän toisen puheenvuoron jatkopuheenvuoron että voimme katsoa sen muutoksen hallitusohjelman samasta kulmasta

arvoisa rouva puhemies tämä sali on tietysti täynnä taitavia retorikkoja täällä on puhuttu älyllisestä keskustelusta keskustelusta vaikka nyt hallituspuolueeseen kuulunkin niin on tietysti todettava että ajat vaihtelevat ja eri ajassa tarvitaan erilaista politiikkaa tämä hallitus nyt onneksi pystyy tekemään uudenlaista politiikkaa kiitos sen hyvän politiikan mitä edellinen hallitus teki eli vaikka retoriikkaa itsekin tutkin aikanaan opiskellessani niin täytyy hieman muistaa että ajat ovat olleet erilaiset arvoisa puhemies suomi on osa kansainvälistä maailmanjärjestystä jossa monenkeskisyys ja sääntöperustaisuus ovat paras tae isänmaamme menestykselle mitä paremmin olemme verkottuneet sen parempi suomelle ja suomalaisille tunnetumpi vaikuttavampi luotetumpi nämä ovat hyviä ohjenuoria maamme pitkäjänteiselle ulkopolitiikalle suomen eu pj on mahdollisuus vaikuttaa paitsi eu politiikkaan myös kansalaisten näkemyksiin unionista ja sen mahdollisuuksista on kuitenkin realistinen pelko että eu puheenjohtajuus jää kansalaisille etäiseksi kaikki epäviralliset ministerikokoukset on päätetty keskittää helsinkiin pääministeri on puhunut lämpimästi sen puolesta että suomen eu pj kauden epävirallisia ministerikokouksia tulisi pitää myös muualla kuin pääkaupungissa voisimme samalla esitellä kaunista maatamme muutoinkin kuin kauniin pääkaupunkimme osalta raha ei ole este logistiikka ei ole este tahtokaan saisi olla este tiedän myös omasta kokemuksestani että tällaisen kokouksen järjestäminen vaikkapa keski suomessa on täysin mahdollista esimerkiksi maa ja metsätalousministerien epävirallinen kokous olisi luontevaa järjestää maa ja metsätaloudesta elävän keski suomen pääkaupungissa jyväskylässä arvoisa puhemies suomi kokoaan suurempi maailmalla näin kuuluu ulkopolitiikkaa linjaava osio hallitusohjelmassa kokoaan suurempi maailmalla ei ole nollasummapeliä jossa panostukset maailmalla olisivat pois kotimaasta päinvastoin elämme viennistä ja tätä kautta meidän on edistettävä myös laajan ja monipuolisen edustustoverkon kautta on myös hyvä muistaa että globaaleihin pakolais ilmasto ja resurssikysymyksiin vaikutamme parhaiten toimimalla uskottavasti myös kansainvälisellä areenalla on selvää että suomen tulee tulevaisuudessa tavoitella ykn turvaneuvoston vaihtuvan jäsenen paikkaa jälleen menestyksekkäästi edistäen yhteispohjoismaisia arvoja ja ihanteita arvoisa puhemies suomella tulee olla vahvempi läsnäolo länsi afrikassa tällä hetkellä abujan suurlähetystö nigeriassa on suomen ainoa edustusto alueella ranskankielisessä saharan eteläpuolisessa afrikassa suomella ei ole ainuttakaan edustustoa suomen tulisi avata edustusto abidjaniin ranskankieliselle norsunluurannikolle abidjan yksi länsi afrikan talouskeskuksista ja siellä sijaitsee afrikan kehityspankin päämaja lukuisat mahdollisuudet odottavat siellä suomalaisyrityksiä nämä tuovat kipeästi kaivattuja euroja myös kotimaan haasteisiin vastaamiseksi norsunluurannikon naapurimaassa ghanassa talous kasvaa niin ikään suotuisasti ja accra on merkittävä alueellinen talouskeskus suomen läsnäolon tulisi olla vahvempi myös ghanassa arvoisa rouva puhemies sahelin alueen epävakaudella on ja tulee olemaan tuntuvat heijastusvaikutukset eurooppaan suomen tulisi olla edustautunut alueella jotta voimme olla voimakkaammin mukana sen vakauttamispyrkimyksissä mali on keskeinen palanen kokonaisuudessa suomella tulisi olla edustusto pääkaupunki bamakossa ruotsin tanskan ja norjan tavoin ehkä muutama myös euroopasta uzbekistanin avautumisen myötä edustustoa taskentissa tulisi valmistella suomen pitää olla positiivisten moottoreiden joukossa tukemassa hyvää kehitystä siis edistämässä demokratiaa ja oikeusvaltiokehitystä ja kitkemässä radikalisoitumisen juuria samalla saisimme omat silmät ja korvat keski aasiaan jonka luonnonvarat kasvava geopoliittinen merkitys ja afganistanin läheisyys riittävät yksin perusteluiksi lähetystön avaamiselle arvoisa puhemies tiedän että tämä listaus ei toteudu hetkessä tiedän myös että tämä on aika laaja haluaisin silti tiedustella ulkoministeri haavistolta millaisia mahdollisuuksia ja prioriteetteja te näette suomelle maailmalla ja missä teidän mielestänne suomen tulisi lisätä vaikuttavuutta ja näkyvyyttä kiitos

arvoisa rouva puhemies edelleen ruodimme tätä hallitusohjelmaa ja tässä on valitettavasti käynyt aika monta kertaa niin että täällä asetetaan asioita vastakkain tässä omassa esimerkissäni otan nyt esiin ympäristön ja teollisuuden vastakkainasettelun meillä on suomessa jo nyt hyvin puhdasta teollisuutta ja siitä olemme kyllä kaikki olleet yksimielisiä tässä salissa suomalainen teollisuus on huipputekniikkaa tai vanhalla tekniikalla saadaan ainakin huipputulos aikaan ja sitä puhdasta höyryä tai savua sieltä piipusta tähän me olemme osaltamme päässeet siksi että lainsäädännöllä on luotu raamit joissa päästöjen on pysyttävä toiseksi tähän on vaikuttanut myös kuluttajien käyttäytyminen kuluttajat haluavat että tuotteet on tuotettu työehtoja noudattaen turvallisuutta arvostaen ja ympäristöä kunnioittaen siksi myös teollisuus on joutunut erilaisten lakien mutta myös asiakkaiden vaatimusten auditointien takia muuttamaan suuntaa meillä on siis olemassa cleantech osaamista jota vasta muualla maailmassa suunnitellaan meillä on terästeollisuus joka panostaa koko ajan enemmän päästöttömään tuotantoon erikoisterästuotteita voidaan tehdä romuraudasta lopputuotteena on älykästä terästä jolla on ihan omanlaisia ominaisuuksia työstettävyys kylmänkesto kovuus joustavuus kuumuuden ja paperitehtaan sivuvirroista voidaan tehdä lämmitysenergiaa tai vaikka biopolttoainetta sellusta voidaan tehdä kippoja kuppeja vaatteita pakkausmateriaalia paperia tai nestepakkauksia puusta voidaan rakentaa vaikka mitä esimerkiksi imatralle nousee juuri tällä hetkellä suomen suurin puukoulu lappeenrannan yliopisto voi poimia ilmasta ruokaproteiinia tai polttoainetta suomessa valmistetaan vedenpuhdistimia ympäri maailmaa pumppuja kaivoksiin maarakentamiseen maarakentamiseen ja muihin kohteisiin meillä osataan työstää teräksestä vaikka minkälaisia komponentteja edellisiin tarkoituksiin teräksestä joka on valmistettu siitä romusta jota voidaan käyttää aina uudelleen ja uudelleen ja näistä kaikki edellä mainitut ympäristötekoja tämän takia meidän ei kannata asettaa vastakkain ympäristöä ja teollisuutta vaan viedä niitä rohkeasti rinnakkain kohti puhtaampaa huomista samalla lisäämällä työpaikkoja muuttuva työelämä on myös mahdollisuus ollaan siis mukana muutoksessa puhtaamman suomen

arvoisa rouva puhemies

todetaan kansainvälisen tutkimuksen valossa lasten ja nuorten ongelmien ehkäiseminen on miltei aina tuloksellista ja taloudellisesti kannattavaa siltikään juuri ennaltaehkäisyyn ei panosteta riittävästi suomen laissa säädetty suojasta koulukiusaamista vastaan mutta lain käytännön toteutumisessa on puutteita suomi ei tarvitse enää yhtään koulukiusaamisella työkyvyttömäksi saatettua ihmistä näistä koituvia kuluja maksamme tulevaisuudessa me kaikki arvoisa puhemies seniorikansalaisten joukossa on yhä vajaat kymmenentuhatta sotaveteraania olen tavannut heitä viimeisien vuosien aikana säännöllisesti ja aina on noussut esille se että monilla heistä olisi halua kuntoutukseen ja muuhun mielekkääseen tekemiseen mutta niihin ei ole tarjolla riittävästi varoja olisi tärkeää että hallitus ymmärtäisi kuunnella ja kohdella sotaveteraaneja yksilöinä ja olla mukana tukemassa heitä juuri siinä mikä olisi heille mielekästä vaikka tämä sali olisi täynnä edustajia kukaan meistä ei istuisi täällä ilman sotaveteraanien panosta mutta se tuntuu unohtuvan kovin helposti he ovat ansainneet viimeisinä elinvuosinaan kaiken mahdollisen tarvittavan tuen jota heille voidaan antaa arvoisa puhemies tapaan työssäni säännöllisesti omaishoitajia ja heidän viestinsä hallitukselle on ollut poikkeuksetta varsin selvä omaishoitajat säästävät yhteiskunnallisesti hurjan määrän valtion varoja omaishoidon ohjeistuksia pitäisi yhdenmukaistaa ja palkkioiden pitäisi olla sellaiset että niistä jäisi oikeasti rahaa pakollisiin tarpeisiin ja ne tukisivat sitä raskasta työtä mitä tehdään monesti vuorokauden ympäri arvoisa puhemies me on huonosti tunnettu mutta melko yleinen invalidisoiva sairaus jota potee suomessa ainakin kymmenentuhatta ihmistä ja jonka aiheuttamat vuotuiset kustannukset valtiolle ovat noin kaksisataa viiva kolmesataa miljoonaa euroa sairaus liitettiin ensimmäistä kertaa jo puoli vuosisataa sitten icd tautiluokitukseen neurologisten sairauksien alle jossa se on edelleen koodilla

tällä hetkellä on muodostumassa kansainvälinen konsensus siitä että kyseessä on itsenäinen sairaus jota tulee tutkia ja hoitaa duodecimille on myönnetty viime joulukuussa kahdensadantuhannen euron rahoitus me cfsn hoitosuositusten laatimiseen ja työt ovat sen parissa alkamassa tänä syksynä eduskuntaan perustetaan lähipäivinä virallinen cfs työryhmä huolimatta näistä edistysaskelista potilaiden oikeuksia poljetaan suomessa räikeästi potilaiden tunnetutkin sairaudet voidaan jättää hoitamatta stigman tai asenteiden takia oireita helpottavaa hoitoa ja elämää ylläpitävää hoitoa ei välttämättä anneta hoitosuhteet julkisella sektorilla voidaan katkaista kokonaan potilaat jäävät usein vaille sairausperusteista sosiaaliturvaa eikä yhdenvertaisuus toteudu toivon että hallitus sitoutuu puolustamaan me cfs potilaiden oikeuksia ja pitämään huolen siitä että hallitusohjelmaan kirjattu maininta etuuksien saannin edellytyksistä ja etuuksien sitomisesta toimintakykyyn huomioidaan myös me potilaiden kohdalla arvoisa puhemies valtion kassaa voitaisiin kasvattaa nykytilanteessa poistamalla suuryrityksille myönnettävien kymmenien ja kymmenien miljoonien eurojen arvoisia yritystukia jotka kuitenkin jaetaan osinkoina omistajille tai vaihtoehtoisesti voitaisiin tukea enemmän pieniä yrityksiä mistä voisi löytyä valtavaa potentiaalia aivan viime päivinä on uutisoitu yrityksestä joka on kehittänyt tavan tehdä betonia jätteistä sekä teknologiasta missä sellutehtaiden savukaasuista voisi valmistaa polttoainetta koko suomen autoille tällaiset läpimurrot voisivat olla merkittävässä roolissa uusien työpaikkojen luojina suomessa arvoisa puhemies hallitusohjelman onnistumista pystytään punnitsemaan vasta sitten kun selviää kuinka siinä esitetyt tavoitteet lupaukset ja kirjaukset siirtyvät käytäntöön tällä välin kuka vain pystyy puhumaan mitä vain lopulta kuitenkin vain teot ratkaisevat nyt jos koskaan hallituksella olisi mahdollisuus näyttää että yksin tekemisen sijaan se kuuntelee myös oppositiosta tulevia neuvoja uskon että yhdessä pystymme tekemään parhaat päätökset suomessa asuvien ihmisten hyväksi

arvoisa puhemies

sähköverkot ovat monopoli ne ovat monopoli paitsi lain nojalla myös luonnostaan toisin sanoen vaikka sähköverkot vapautettaisiin kilpailulle kilpailua ei syntyisi luonnollinen monopoli on luonnostaan perso rahalle ja altis kustannustehottomuudelle se tarvitsee omistajasta riippumatta järkevää ja tiukkaa julkista sääntelyä ja valvontaa nykyinen pääministeri rinne sekä keskustan puheenjohtaja sipilä vaativat eduskuntavaalien alla että kaikki sähköverkot tulisi siirtää julkiseen omistukseen vastauksena hintojen nousuun nyt kun lukee hallitusohjelmaa niin voi todeta että tässä tapauksessa taisi olla kyse bluffista kuten niin monessa muussakin hallituspuolueiden antamassa vaalilupauksessa kävikö niin että talouden realismi astui kehiin eikä sähköverkkojen takaisin ostamiseksi tarvittavia miljardeja löytynytkään ainakaan sen jälkeen kun valtion omaisuutta myymällä saatavat tulot päätettiin laittaa juoksevien menojen katteeksi

arvoisa puhemies hallitusohjelman kirjaus joka koskee sähkönjakelumaksujen hillitsemistä on sinänsä kannatettava ja järkevä jakelumaksujen korotusten hillitsemiseksi aiotaan toteuttaa sähköverkonhaltijan alituottojen tasausjakson pidennys eli uudistus jota kokoomus esitti ennen vaaleja tämä olisi järkimuutos koska se tasaisi paineita korottaa jakelumaksuja nykyistä neljän vuoden valvontajaksoa pidemmälle aikavälille tarvittava lainmuutos voidaan tehdä nopeastikin jäänkin odottamaan ministeri kulmunilta ripeitä toimenpiteitä jotta tämä muutos lakiin saadaan tämän lisäksi hallitusohjelmassa on todettu että hallitus aikoo kehittää vaihtoehtoisia tapoja varmistaa sähkön toimitusvarmuus erityisesti haja asutusalueilla erittäin tärkeä asia nythän on niin että nykyinenkään laki ei velvoita maakaapeloimaan toimitusvarmuuden parantamiseksi ongelma on siinä että verkonhaltijoilla saattaa olla kannustimia maakaapeloida silloinkin kun asiakkaiden kannalta olisi kustannustehokkaampia tapoja järjestää lain vaatima laatutaso kehotankin että kiinnittäisitte arvoisa ministeri kulmuni tähän asiaan tarkasti huomiota hiilineutraalisuus on hallitusohjelman keskeinen tavoite toivottavasti hallitus tekee järkevää politiikkaa ettei ihmisten ja yritysten taakkaa päästöjen vähentämisessä nosteta kohtuuttomaksi tuotannon ajaminen alempien päästönormien tai kestämättömän metsänhoidon piiriin lisäisi globaaleja päästöjä ja vähentäisi suomalaisia työpaikkoja hallitus näyttää ymmärtävän eun päästökaupan merkityksen ja aikoo vaikuttaa siihen että päästökauppa toimisi entistä paremmin järkevä ilmastopolitiikka on aina vähintään eun laajuista laajuista mieluiten kansainvälistä hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus päästöoikeuden lattiahinnasta kummeksun hieman sitä että hallitus olisi valmis pohjoismaissa sovellettavaan lattiahintaan tällainen alueellinen erillisratkaisu ei ole järkipolitiikkaa jos päästöoikeuden lattiahintaan lähdetään niin sen pitäisi olla eun laajuinen ylipäätään varoitan hallitusta turvautumasta kansallisiin erillisratkaisuihin ja sooloiluun ilmastoasioissa päällekkäiset ohjauskeinot sotkevat ja kasaavat kohtuutonta taakkaa lopuksi haluan antaa erityistä tunnustusta hallitukselle kirjauksesta joka koskee niin kutsutun hiilitullin käyttöönottoa hiilitullin ideahan on että se pistäisi eun ulkopuolella tuotetut tuotteet yhtä lailla maksamaan päästöistään kuin eussa tuotetut tuotteet suomen eu puheenjohtajuuskausi on ovella nyt hallituksella on näytön paikka ilmastopolitiikassa me suomalaiset emme voi hyväksyä kiinalaisten tuotteiden vapaamatkustusta sisämarkkinoilla viekää hiilitulli eun pöytiin ja turvatkaa suomalaisten tuotteiden kilpailuedellytykset ilmasto kiittää tästä

arvoisa rouva puhemies

paljon viestejä nuorilta varsinkin jätkiltä jotka ovat tästä tosi huolissaan he tietävät monet heistä että he eivät tarvitse ruotsia ja he ovat tehneet valintoja sen mukaan ja nyt yhtäkkiä hallitus on lätkäisemässä tällaisen esteen näitten ja miksei tyttöjenkin uusi hallitus tekee siinä oikein että se haluaa ehkäistä nuorten syrjäytymistä panostaa koulutukseen mutta tämä päätös että pakkoruotsi tuodaan ylioppilaskirjoituksiin on aivan syvältä tämä tulee olemaan loukku ja en voi ymmärtää sitä miten tämmöiset tulevaisuuteen katsovat puolueet ainakin te näin mainostatte itseänne esimerkiksi vihreät ja vasemmistoliitto voitte sallia tällaisen ansan minkä rkp on ajanut läpi sinne samoiten keskusta jonka pitäisi puolustaa koko suomea ja kaikkialla suomessa ei tosiaankaan tarvitse sitä ruotsin kieltä minä luen vain muutaman viestin tästä mitä olen saanut nuorilta jätkiltä esimerkiksi yksi kirjoittaa tällä tavalla kirjoitusten aikaan suurin osa tietää jo mitä haluaa tehdä itsekin elokuussa lukioon menevänä tuntuu suomenkielisten kiusaamiselta näin siinä taas rkp olikohan seitsemän prosentin luokkaa kannatus ja pistää kaikki suomea puhuvat lukiolaiset kirjoittamaan ruotsin miksei ruotsalainen kansanpuolue voi päästää meitä tästä piinasta ja antaa meille sen valinnanvapauden maailman valtakielistä

inarin kuntaan ei saatu päteviä opettajia ja täällä käytetään ruotsia yhtä paljon kuin saamea perussa keskiarvo oli kahdeksan pilkku kolme lukioon pääsen sisään mutta en välttämättä pois muuta kuin keskeyttämällä jos tämmöinen paska langetetaan kansan ylle sitten sen lisäksi vielä yksi

nyt kun tuli tämä uusi hallitus ja hallitusohjelma julkaistiin niin eniten minulla seitsemäntoista vuotiaana lukion opiskelijana iski silmään tuo ruotsin pakollistaminen yo tutkintoon

suomena olla kansainvälinen jos me haluamme lisätä niitä linkkejä muuhun maailmaan yritysten välillä niin me tarvitsemme useampia kieliä ja jos kaikki pakotetaan vielä isommin kirjoittamaan ruotsin kieltä niin se lisää sitä tarvetta sille opettajien puolesta ja näin ollen meillä ei ole taas riittävästi resursseja opettaa muita kieliä mitkä olisivat tarpeellisia eli minä pyydän todella että hallituspuolueet voisivat ymmärtää rkp ei varmaan koskaan tule ymmärtämään koska heille tämä on ylpeysasia ihan sama vaikka nuorten elämä tuhoutuisi kun he tippuvat lukiosta mutta muut puolueet minä toivon

huomautan puheenvuorossanne käytetystä kielestä se ei ollut sopivaa

arvoisa puhemies jatkan vielä hieman näistä hallituksen tulevaisuusinvestoinneista mutta sitä ennen en en malta olla kommentoimatta edustaja kiljuselle näistä vertauksista joita hän täällä teki käydessään läpi edellisen hallituksen talousohjelmaa ja siihen liittyneitä toimenpiteitä haluan kuitenkin muistuttaa siitä että vuonna kaksituhattaneljätoista valtion tilinpäätös oli kuusi miljardia alijäämäinen kuusi miljardia se tilanne mistä edellinen hallitus lähti tätä maata pelastamaan on aika erilainen kuin se missä tällä hetkellä ollaan ja minusta on kuitenkin rehellistä se todeta pitäydytään faktoissa ja verrataan asioita jotka jotka liittyvät arvoisa rouva puhemies näihin tulevaisuusinvestointeihin ja ja niihin liittyviin ongelmiin totesin aikaisemmin puheenvuorossani että mielestäni omaisuuden myynti on perusteltua siinä tilanteessa mikäli varat suunnataan tulevaisuuden kasvun ja työllisyyden tukemiseen mutta sen sijaan taas budjetin tilkkeeksi valtion omaisuutta ei ole perusteltua myydä nyt hallitus aikoo tehdä juuri näin eli otaksun että hallitus on neuvotteluissa todennut että pysyviä menoja voidaan lisätä sillä yhdellä pilkku kahdella miljardilla eurolla jonka lisäksi sitten puolueilla on ollut ollut melkoinen tukku muita pyyntöjä toteuttaa mutta jotka eivät ole taas mahtuneet siihen menokehykseen minkä myötä on päädytty sitten siihen että valtion omaisuutta laitetaan lihoiksi tällä kolmella miljardilla jotta näitä menolupauksia voidaan määräaikaisesti rahoittaa ja tätä minä en pidä missään tapauksessa perusteltuna enkä viisaana on myös todettava se että myös edellinen hallitus käytti myyntituloja näiden niin sanottujen kärkihankkeiden rahoittamiseen mutta se perustavanlaatuinen ero tällä hallituksen valitsemalla tiellä ja pääministeri sipilän hallitusohjelmassa on se että niiden kärkihankkeiden tarkoituksena oli tuoda pysyvää muutosta jonka tukemiseen haluttiin käyttää määräaikaista rahoitusta ja sen ymmärrän vielä aika paremmin kuin sen tien minkä nykyinen hallitus on mennyt valitsemaan kuten totesin nyt tehdyn ehdotuksen mukaisesti nämä rahat ripotellaan yli yli sataan kohteeseen ilman että on tehty minkäänlaista harkintaa siitä miten nämä varat halutaan käyttää

pallon nyt hallitukselle kun meillä on ministereitä paikalla että ottakaa tämä tulevaisuusinvestointilista uudelleen harkintaan ja esimerkiksi pääomittakaa yliopistoja niillä varoilla mitä te olette nyt laittamassa aivan tavallisten valtion budjetin menojen tilkkeeksi pääomittakaa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja minkä kautta meidän korkeakoulujen taloudellinen riippumattomuus kasvaa niiden vahvuus kasvaa me pääsemme kohti läntisen euroopan tilannetta ja myös mikä tärkeintä meidän korkeakoulut tulevat riippumattomammiksi talouden suhdanteista kun me tiedämme että tulevaisuudessa kuitenkin menopaineet meidän ikääntymisen myötä kasvavat ja meidän täytyy pitää kuitenkin huolta meidän ikäihmisistä ja ja huolehtia siitä että he saavat

jotka kyllä maksavat sitten itsensä takaisin

arvoisa puhemies jatkan vielä puhettani liittyen tuohon mutta ennen sitä yleisesti ottaen koulutuksen osalta voidaan myös kiittää siitä että siinä rakennetaan osin tavoitteita viime kaudella tehdyn työn jatkoksi esimerkiksi satsaukset tk panostuksiin joita viime vuonna lisättiin satakaksitoista miljoonaa euroa ja ja korkeakoulu visio mutta syvästi kummastelen kuitenkin aikeita pakkoruotsiin paluuseen ja oppivelvollisuusiän nostoon viimeisen viidentoista vuoden aikana tosiaan aivan liian moni on syrjäytynyt aivan liian moni nuori on syrjäytynyt tai on jätetty syrjäytetty yhteiskuntamme ulkopuolelle vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tutkimus kertoi että peruskoulunsa päättäneistä nuorista kymmenellä prosentilla ei ole riittävää lukutaitoa tai valmiuksia selvitä jatko opinnoista yleisesti tosiaan ajatellaan että syy syrjäytymiseen on koulutuksen ulkopuolelle jäämisessä nuorisotutkimus teki syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista ensimmäisen kyselyn niin sanotuille neet nuorille nuorille jotka ovat koulutuksen ja esimerkiksi työpajatoiminnan kaiken muun ulkopuolella ja haastatteli nimenomaan heitä ja kysyi heiltä mitkä ovat syitä syrjäytymiseen ja he kertoivat kolme suurinta syytä ystävien puute mielenterveysongelmat ja syrjintä kaukana ei edes siinä top kympissä oli koulutuksen puute ja työpaikan puute eli olisi siis syytä panostaa nimenomaan varhaisiin vuosiin ja vielä vahvemmin peruskoulutukseen en näe mitään syytä miksi joku oppilas oma tytärkin on juuri menossa kolmannelle luokalle pääsisi kolmannelle luokalle niin että hänellä ei ole luku ja kirjoitustaitoa tai laskutaitoa ei niitä opi enää viidennellä ja kuudennella luokalla koska silloin on oltava ne perusvalmiudet jotta pysyy mukana viime kaudella tunnistettiin tahto helpottaa toisen asteen opiskelijan arkea ja tehtiin lukiolaisen ja ammattikoulutuksessa olevan opintotukeen satsauksia esimerkiksi opetusministeri grahn laasosen johdolla jotka astuvat voimaan nyt ensimmäinen nostimme lukiolaisen opintotukikuukausien määrää yhdeksästä kuukaudesta kymmeneen kuukauteen koska lukiossahan opiskellaan yleensä kymmenen kuukautta poistimme vanhempien tulojen vaikutukset jos nuori opiskelee toisella paikkakunnalla ja asuu omillaan niin vanhempien tulot eivät enää vaikuta ja vähennä tai jopa poista opintotukea viimeisimpänä säädimme kiitos ministeri terhon aloitteen oppimateriaalituen vajaat viisikymmentä euroa kuukaudessa noin neljäsataaviisikymmentä euroa vuodessa mikä tekee kolmen vuoden ajalta esimerkiksi lukiolaiselle tai toisen asteen opiskelijalle lähes tuhatviisisataa euroa

vanhempien tulot ovat alle neljäkymmentätuhattaneljäsataa euroa eli juuri joka on pienituloinen ja jonka lapset nuoret käyvät toista astetta tai lukiota ja tarvitsevat sitä rahoitusta käykö nyt niin että kallis oppivelvollisuusiän nosto josta on arvioita yli sadasta miljoonasta eurosta lähemmäs sataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon syö panostukset peruskoululta ja muulta koulutukselta kuten esimerkiksi alueellisesti oulun yliopistolta ja ja ammattikorkeakoululta yli puoluerajojen olemme pohjustaneet erillisrahoitusta oulun yliopistolle jonka perusrahoitus on jäänyt jälkeen viimeisen kymmenen vuoden ajan yli kaksikymmentä prosenttia muista yliopistoista viime vuonnahan nostettiin tosiaan tätä tk rahoitusta sadallakahdellatoista miljoonalla eurolla josta ouluun tuli pieni siivu mutta perusrahoituksen nosto tarvitsee erillisrahoituksen yleisesti panostuksien rahoitus tosiaan perustuu toiveeseen siitä työllisyyden noususta niistä äskeisessä puheenvuorossa jo esitin viisi ehdotusta joita hallitus voisi arvioida

rahoitus perustuu työllisyyden nousun lisäksi työssä käyvien verojen korotuksiin ja valtion omaisuuden myyntiin se on kestämätön tie ja ratkaisu ketkä sen maksavat maksajina ovat tavalliset työssä käyvät suomalaiset ihmiset pienyrittäjät ja aivan erityisesti tulevaisuuden tekijät niin sanotut pienet ikäluokat kiitos

rouva puhemies ehkä kunnioitin tarpeettomasti äsken puhemiesneuvoston suositusta alle viiden minuutin mittaisista puheenvuoroista koska se oli puheenvuoro joka ei ollut varattu etukäteen eli olisin voinut sen loogisesti viedä päätökseen mutta ehkä tämän keskustelun tuli tämä keskeytys sen vuoksi että edustaja köntällä oli välittömästi tarve todeta että siinä oli retorista voimaa paljon ja että faktat puhuvat

puheenvuorossani luettelin edellisen hallitusohjelman lähtökohtia siinä miten ikäihmisiä kohdellaan suomessa ne olivat faktoja siitä itse ohjelmasta edustaja marttinen totesi ja myöskin edustaja könttä totesi samalla että taloudelliset olosuhteet ovat hyvin erilaiset ja silloin täytyy suhteuttaa sen hallitusohjelman panostukset ja tavoitteet siihen kyseiseen tilanteeseen minä myönnän neljä vuotta sitten taloudellinen tilanne oli suomessa erilainen kuin tänä päivänä minun kysymykseni on tietenkin miten eri hallitusohjelmat kohtelevat eri väestöryhmiä voin sanoa että edellisen hallituksen hallitusohjelman panostukset tuossa mielessä että leikkauslistoja käydään lävitse mitä minä kävin lävitse ylivoimaisesti eniten rasittivat ikääntyneitä ihmisiä se oli se lähtökohta sitä minä vertailin ymmärrän nämä erot nyt sitten meillä on muutoksen hallitus nyt me olemme hakemassa muutosta katsotaan miten rinteen eroaa tästä edellisestä

kohdan leikkausohjelman ikäihmisille siis äsken luettelin nämä ovat rinteen hallitusohjelman kirjauksia nyt vuorostaan yksi laaditaan poikkihallinnollinen ikäohjelma kaksi ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä säädetään hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksesta tämä kuuluisa nolla pilkku seitsemän kolme ympärivuorokautisen hoivan rinnalla vahvistetaan kotihoidon resursseja ja laatua neljä kohdennettuja hyvinvointitarkastuksia huomioiden erityisesti eläkkeelle jäävät siinä muuten on seniorineuvolajärjestelmän itu rakennettu tuonne hallitusohjelman sisään viisi kiireettömässä tapauksessa hoitoonpääsy taataan viikossa kuusi perustetaan vanhusasiavaltuutetun toimi nämä ovat kaikki merkittäviä palvelurakenteen kohennuksia joista nimenomaan ikääntyneet ihmiset suomessa tulevat hyötymään ja se vahvistaa hallituksen arvopohjan arvokkaalle vanhenemiselle annetaan tila ja kunnioitetaan ikääntyneitä ihmisiä heillä on oikeus saada samat peruselämänedellytykset suomessa kuin kaikilla muillakin suomen kansalaisilla ikäystävällinen hallitusohjelma palvelurakenteiden osalta ja palvelujen osalta asennoitumisessa entä sitten kysymys toimeentulosta se on se iso kysymys johon viittasin kun totesin eläkkeensaajien olevan ainoa tulonsaajaryhmä suomessa joka lakisääteisesti köyhtyy kiitos taitetun indeksin hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus erityisesti eläkeläisten ja lapsiperheiden köyhyyttä ja köyhtymistä vähennetään kehittämällä samanaikaisesti etuuksia ja palveluja tavoitteena on huolehtia kaikkien suomalaisten siis huolehtia kaikkien suomalaisten elintason kehityksestä ja tasaisemmasta tulonjaosta erittäin erittäin selkeä kirjaus siitä että hallitus pyrkii sekä vähentämään eläkeläisköyhyyttä että myös takaamaan eläkeläisten elintason säilymisen ja vähentämään eriarvoisuutta nyt sitten on kysymys kuinka tämä toteutetaan tämä on siis kirjaus ohjelman tavoite mutta miten siinä on kaksi selkeätä tavoitetta jotka ovat erittäin merkittäviä yksi ensiaskeleena alle tuhannen euron kuukausieläkkeisiin tehdään viidenkymmenen euron tasokorotus nettomääräisenä siis kysymys on kansaneläkkeen nostosta siten että toimeentulo ja asumistuen etuudet eivät heikkene tämähän parantaa välittömästi noin kolmensadantuhannen kaikkein pienituloisimman eläkkeensaajan eläketurvaa me tiedämme että se hintalappu valtion budjetissa on noin satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa sen se maksaa ja siihen hallitus on

ohjelmallisena tavoitteena toimeentulon osalta ehkä on kaikkein merkittävin kirjaus eli kiinnitetään huomio myöskin varsinaiseen vanhuuseläkkeeseen täytyy siis muistaa että kansaneläke ja takuueläke eivät ole enää tänä päivänä suomen vanhuuseläkkeitä vaan perustoimeentulon turvaa ja itse asiassa täyttä kansaneläkettä saavista seitsemänkymmentäviisi prosenttia on työkyvyttömiä ihmisiä he ovat työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ihmisiä eli työikäisiä ihmisiä vain kaksikymmentäviisi prosenttia täyttä kansaneläkettä saavista siis täyttä takuueläkettä saavista on yli kuusikymmentäviisi vuotiaita ihmisiä täytyy nyt tunnistaa tämä tilanne että kansaneläkkeen pohjaosan poiston kautta kansaneläke ei enää ole meidän vanhuuseläkkeemme vaan sitä on työeläke no niin mitä hallitusohjelma kirjaa työeläkkeistä varsinaista vanhuuseläkettä eli työeläkettäkin hallitus on valmis kohentamaan ohi normaalin indeksitarkistuksen tämä on hyvin tärkeä huomio hallitusohjelma kirjaa seuraavaa käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa tämä on siis suora sitaatti hallitusohjelmasta tässä siis haetaan keinoja joiden avulla voitaisiin nostaa alle tuhannenneljänsadan euron työeläkkeitä nettomääräisesti sadalla eurolla tavoite on muuten erittäin kunnianhimoinen se avaa ensi kerran tien arvioida työeläkeindeksin siis taitetun indeksin muutostarpeita se oli siis suositus jos kaikkien kuukaudessa ansaitsevien työeläkettä kohennetaan tällä vappusatasella se se maksaa noin seitsemänsataa miljoonaa euroa no tässä on tietenkin oma ongelmansa siinä suhteessa että nämä rahathan tässä järjestelmässä tullaan silloin saamaan työeläkejärjestelmästä tämä vappusatanen tarkoittaisi myös rakenteellista uudistusta tähän taitettuun indeksiin siksi että eläkekorotus on euromääräinen ei siis prosentuaalinen siten se on solidaarinen ja tasoittaa tuloeroja ja siihen hallitus pyrkiikin puheenjohtaja lopuksi totean sen että tässähän on ongelma tekninen ongelma ja saattaa olla perustuslaillinenkin kuinka se korotus sitten saadaan alle tuhannenneljänsadan euron eläkkeisiin yksi vaihtoehto olisi tietysti antaa sadan euron korotus kaikkiin eläkkeisiin sen hintalappu on yksi pilkku viisi miljardia euroa sehän tarkoittaisi että indeksitarkistusta ei tarvitsisi tehdä ja viime vuodenvaihteessa sen hintalappu oli neljäsataa miljoonaa nyt on siis kysymys siitä miten se miljardi euroa rahoitetaan työeläkerahastot ovat kasvaneet kahdenkymmenen vuoden aikana keskimäärin kahdeksan miljardia euroa se olisi yhden miljardin euron hintainen että annettaisiin sata euroa kaikille työeläkettä saaville vanhuuseläkeläisille viimeinen huomio on se että tämähän on

kolmikantaisesti siten että siinä ovat myöskin työmarkkinajärjestöt mukana ja tärkeätä olisi se että tähän neuvonpitoon pääsisivät myöskin eläkeläisjärjestöt mukaan niin kuin vuonna kaksituhattakolmetoista kun vastaava selvitys tehtiin
edustaja kiljunen pyydän saada huomauttaa että nämä puherajoitukset ovat yhdessä sovittuja ne ovat suosituksia mutta kun kaikki edustajat noudattavat niitä niin me pelaamme samoilla pelisäännöillä

arvoisa puhemies onko suositus nyt viisi minuuttia

asia joka on pistänyt korvaan ja silmiin käydyssä keskustelussa on perussuomalaisten joka toisen edustajan valitusvirsi siitä että hallitukseen on päässyt väärä puolue tai väärät puolueet tämä tavallaan kohdentuu erityisesti keskustapuolueeseen koska täällä on aiemmin todettu että niin sosiaalidemokraatit vasemmistoliitto vihreät pärjäsivät vaaleissa hyvin itse olen tuossa pohdiskellut sitä kun olin hallitusohjelmaneuvotteluissa osaaminen sivistys innovaatio työryhmässä neuvotelijana että mitenköhän olisi neuvotteluissa käynyt jos perussuomalaiset olisivat olleet olleet mukana keskustapuolueen kanssa joka edustaa myöskin tällaista kansanliikettä ja on on koko suomen puolue ollaan tehty vuosikymmenten aikana paljon hyvää yhteistyötä ja nyt myöhemmin myöskin vihreiden kanssa

minulla on sellainen käsitys että

koulutuspoliittisia tavoitteita ja asioita jotka ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta ydinkysymyksiä jotka liittyvät varhaiskasvatuksen kehittämiseen esiopetuksen aientamiseen peruskoulun kehittämiseen oppivelvollisuusiän pidentämiseen ja laajentamiseen perussuomalaiset olisivat vastustaneet tiukasti en tiedä ovatko arvostamani edustajat perussuomalaisten parhaimmiston poikia edustaja savio ja edustaja koponen eivät ehkä edusta tällaista näkemystä joka tuntuu olevan vallalla perussuomalaisissa että ei haluta nähdä politiikassa oikeastaan kuin kaksi asiaa joista puhutaan perussuomalaisten suulla maahanmuutto ja jalkapanta sen jälkeen on pitkä väli siinä mikä kiinnostaa sillä tavalla aika koppavasti että kyllä perussuomalaiset ovat nyt itse ajaneet itsensä tietyllä tavalla paitsioon ja ja oppositioon tällä tavallaan hyvin kapea alaisella politiikalla esimerkiksi minulle oppivelvollisuusiän nosto ja maksuton toinen aste on peruskoulu uudistukseen rinnastettava historiallinen tavoite kun taustalla on on se mikä täällä on kyllä jo todettu että meillä oli parikymmentä vuotta sitten suomessa miljoona työpaikkaa joissa pärjäsi suunnilleen peruskoulun tiedon pohjalta niin nyt ne ovat supistuneet noin kahteensataantuhanteen ja koko ajan niukkenee ja niukkenee meidän pitää nähdä se voimavara mikä nuorilla on ja saada heidät mukaan koulutukseen ja toisen asteen tutkinnon suorittamiseen se ei ole mikään yksittäinen toimi joka riittää vaan se vaatii rinnalleen vahvan vahvan peruskoulun kehittämisen mukaan lukien myöskin varhaiskasvatuksen ja sitten sen päälle vielä koko valmistavan koulutuksen räätälöidyt opintopolut mahdollisimman monelle sen takia tämä on tärkeä kysymys arvoisa puhemies tuossa edustaja kimmo kiljunen kävi erittäin hyvin minusta läpi tätä yhtä merkittävää epäoikeudenmukaisuuskysymystä jota hallitus nyt on myöskin ratkaisemassa ja se liittyy eläkeläisköyhyyteen eläkeläisten toimeentuloon täällä eduskunnassa on aiemmin muutama kuukausi sitten erityisesti kokoomuksen taholta lähes ivattu sana ivattu on on kenties liian voimakas tai ei ole nähty sitä että meillä on tosiaan kolmesataatuhatta viiva neljäsataatuhatta eläkeläistä jotka saavat noin tuhannen euron eläkettä osa jopa sen alle on minusta moraalinen ja eettinen kysymys että tähän nyt hallitus puuttuu ole mikään rinteen vappusatanen olen itse ollut tekemässä demarien puoluekokouksessa päätöstä tästä asiasta se lähtee siis sieltä ja ja sen takia se on meille niin tärkeä kysymys myöskin sitten tämä pientä työeläkettä saavien aseman korjaaminen tässä yhteydessä sitä tietä pitkin mitä edustaja kiljunen tuossa omassa puheenvuorossaan viitoitti no niin viisi ja puoli minuuttia kiitos puhemies nimi

arvoisa puhemies täytyy tosiaan todeta tässä että sanoin omassa puheenvuorossani jonka aiemmin pidin että hämmästelen hämmästelen sitä että jo hallitustunnusteluvaiheen jälkeen toiseksi ja kolmanneksi suurin puolue jätettiin sitten hallitusneuvottelujen ulkopuolelle olen yrittänyt etsiä historiasta onko näin tapahtunut suomalaisessa poliittisessa toiminnassa koskaan aiemmin en ainakaan itse löytänyt löytänyt esimerkkiä siitä että varsinkaan jo hallitustunnusteluvaiheessa

ja kolmanneksi suurin puolue ulkopuolelle hallitusneuvotteluista se on täysin poikkeuksellista mitä tulee tähän edustaja gustafssonin kysymykseen siitä mitä perussuomalaiset olisivat ajaneet koulutuksen saralla me olemme vaatineet pitkään muun muassa viime syksyn vaihtoehtobudjetissamme hyvin vahvasti muun muassa ammattikoulutuksen lähiopetuksen lisäämistä ja edustaja mäenpää on sitä tuonut aiemmin vahvasti esille myös täällä salikeskustelussa myös lukioverkon laaja kattavuus on ollut vahvasti meidän sydämissämme muutenkin tietysti ammatillisten oppilaitosten ammatillisten oppilaitosten ja koko oppilaitosverkon laaja saavutettavuus koko maassa mielestämme nämä ovat hyvin tärkeitä asioita niitä ei missään tapauksessa pidä sivuuttaa hallituksen aikana
vastauspuheenvuoron on pyytänyt ministeri ohisalo vastauspuheenvuoro yksi minuutti
arvoisa puhemies tässä aiemmin edustaja ronkainen nosti seksuaalisen väkivallan keskusteluun ja se on hyvä asia koska hallitus haluaa myös hallitusohjelmassa on lukuisia tärkeitä kirjauksia kuten hallitus kiinnittää erityistä huomiota henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten erityisesti lapseen kohdistuvien rikosten sekä lähisuhdeväkivallan vähentämiseen myös raiskauslainsäädäntöä uudistetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi ja monta muuta kiitän itse ihan jokaista täällä salissa nyt ja aiemmin ollutta edustajaa rakentavasta keskustelusta hyvistä ideoista ja toivon että jatkamme tästä eteenpäin varmasti tulee väittelyäkin monesta asioista mutta huomaan että on paljon asioita joista olemme myös yhtä mieltä kiitos kaikille

arvoisa puhemies toivon että voisin puhua pikkasen pidempään kun täällä on tullut useampia kysymyksiä ja näin että

kaiken kaikkiaan kiitos niistä puheenvuoroista joissa nostettiin esille se miten tärkeää ja hienoa on että hallitusohjelmassa panostetaan nyt luonnonsuojeluun se on äärimmäisen tärkeää meidän luontomme monimuotoisuus on hupenemassa kovaa vauhtia ja on hyvä että nyt voimme tehdä siihen siihen merkittävän satsauksen niin että voimme sekä hankkia uusia luonnonsuojelualueita että tehdä perinnebiotooppien hoitotöitä tai erilaisia luonnon

luonnonsuojelualueista meillähän on kaksi tapaa valtio voi ostaa itselleen alueen suojeltavaksi tai sitten yksityinen maanomistaja voi suojella oman alueensa ja siitä tulee tämmöinen yksityinen luonnonsuojelualue jos yksityinen henkilö näin tekee niin se muuttuu tällaiseksi maatalouden joutomaaksi mutta jos tämä henkilö ei ole maa ja metsätalouden harjoittaja niin hän joutuu maksamaan tästä maasta kiinteistöveroa

ja ja yllättäen maanomistajat ovat ovat joutuneet sen eteen että heille on tullut lasku tämmöisistä suojelualueista koska yksiselitteisesti laissa ei ole ollut kirjausta että kaikki luonnonsuojelualueet on vapautettu verosta silloin jos on maatalouden tai metsätalouden harjoittaja meillähän ei ole kiinteistöveroa maatalousmaasta eikä metsätalousmaasta niin silloin ei myöskään joudu maksamaan veroa tästä niin sanotusta maatalouden joutomaasta joka on suojelualue mutta jos ei ole maa ja metsätalouden harjoittaja niin silloin on voinut käydä niin että näitä verolappuja on on tullut ja sen takia tähän halutaan nyt selkeä kirjaus että luonnonsuojelualueet on aina vapautettu kiinteistöverosta

erinomaisia mahdollisuuksia vientimarkkinoilla me tiedämme että koko maailma huutaa niitä energiatehokkaita ympäristöystävällisiä cleantech ratkaisuja

me tiedämme että kun asetetaan tiukkoja päästörajoituksia normeja niin se pakottaa teknologian kehittymään siihen suuntaan esimerkiksi edustaja koponen täällä hyvin nosti esille näitä näitä innovaatioita joista me olemme saaneet lukea viime aikoina lehdistä kun polttoainetta tehdään ilmasta ja ja jätteestä sementtiä sen takia hallitus myös tätä tki panostusta haluaa nostaa jotta me voimme rahoittaa näitä uusia innovaatioita ja sitten saada niistä toimivia tuotteita joita myydä

arvoisa puhemies aloitan tuolla samalla teemalla josta ilmasto ja ympäristöministeri puhui siihen liittyen tuolla tulevaisuusinvestoinneissahan on kaksisataa miljoonaa käytettäväksi kehitysyhteistyöhön ja sitten täällä tekstiosissa viitataan erityyppisiin investointeihin sivuilla mainitaan pyrkimyksenä on ohjata puolet ilmastorahoituksesta sopeutumiseen muun muassa kansainvälisten rahastojen ja kansalaisjärjestöjen kautta investointien lainamuotoista rahoitusta jatketaan erityisesti ilmastorahoituksen vahvistamiseksi ja ja sitten edelleen varmistetaan finnfundin toimintaedellytykset ja jatketaan finanssisijoitusten käyttöä kehitysrahoituksessa edelleen siellä todetaan nostetaan tehokkaiksi ja tuloksellisiksi todettujen yk järjestöjen ja muun monenkeskisen kehitysyhteistyön rahoitusta suomen painopistealueisiin keskittyen täällähän on aika moneen suuntaan näitä toiveita ja sinänsä on ensimmäisen kerran tämmöinen isompi potti jo ennalta sovittu niitähän on jo jonkun verran erillisratkaisuina pystytty tekemään esimerkiksi tämmöiseen kansainväliseen ilmastorahastoon tai sitten kehityspankkien rahastoihin joiden kautta sitten toivotaan saatavan näitä tavoiteltuja tuloksia kannustukseni hallitukselle se että kannattaa hyvin avoimin mielin katsoa missä se panos tuotos suhde on kaikkein edullisin ei välttämättä tartuta heti siihen ensimmäisen takinliepeessä roikkujaan joita on ehkä aikaisemmin rahoitettu vaan nyt on syntynyt maailmalla monenlaisia tapoja vivuttaa tätä julkista sijoitus tai tai sitten lahjarahaa niin että saadaan monikymmenkertainen yksityinen rahoitus päälle ja ja nämä niin ilmasto kuin kehitysvaikutuksetkin saadaan siten mahdollisimman tehokkaiksi kehottaisin katsomaan erityisesti näitä kehityspankkien yhteydessä virinneitä ilmasto ja ja kehitysrahastoja alueellisia kehitysrahastoja joissa joissa sitten toteutuu myös tämä ministerin juuri äsken viittaama toinen suomelle tärkeä puoli se että myöskin tätä suomalaista teknologiaa pystytään kehittämään ja viemään hyviä malleja maailmalle tällaisilla sijoituspanoksilla pystytään suhteellisen pienelläkin miljoonamäärällä saamaan jalka ovenrakoon ja ja pystytään vaikuttamaan sitten niihin isompiin kanavointeihin joita tapahtuu esimerkiksi eun maailman suurimman kehitysrahoittajan rahojen käytössä ja sitten myöskin vaikkapa eurooppalaisten isojen pankkien ja ja rahoituslaitosten afrikka tai kehitysmaasijoituksissa ja kun ollaan näissä samoissa orgaaneissa mukana tekemässä yhteistyötä niin avautuu aina yhteistyömahdollisuuksia myös tämän suomalaisen työn ja ja viennin kannalta toinen asia on sitten jatkona edustajien kimmo kiljunen ja gustafsson puheisiin tämä eläkeratkaisu tuhannen viiva tuhannenneljänsadan euron työeläkkeiden osalta on on uraauurtava tällaista mainintaa tai pyrkimystä ei ole ennen uskallettu tehdä ja se vertautuu senkaltaisiin solidaarisuusratkaisuihin joita on suomessa tehty erityisesti silloin kun työeläkejärjestelmä kuusikymmentä luvun alussa tuli voimaan näille silloin pitkään töitä tehneille joiden työstä ei ollut maksettu penniäkään eläkerahastoihin kuitenkin järjestettiin tämmöinen kohtuullinen ikään kuin avauseläke jos sitä työtä uuden eläkejärjestelmän aikana kuitenkin jonkun verran oli siinä subventoitiin hyvin reippaasti silloisten palkansaajien työeläkkeen maksajien rahoja ja siirrettiin niitä niitten varttuneempien sukupolvien eduksi jotka eivät olleet koko työuraltaan ansioeläkettä kartuttaneet ja vähän samantapainen ratkaisuhan oli saksan eläkejärjestelmässä kun kun saksan liittotasavaltaan yhdistyivät itä saksan alueet niin silloinhan paitsi tehtiin näitä näitä massiivisia verotukia niin myöskin eläkejärjestelmien puolella tuettiin niitä nimellisesti hyvin pieniä pieniä eläkkeitä saavia saavia jotka kuitenkin pitkään töitä pakertaneet on ikään kuin solidaarisesti jaettu siitä karttuneesta eläkevarannosta näille pitkään raskasta työtä tehneille mutta pienen eläkkeen saajille minusta tässä nyt pitää vedota vahvasti työmarkkinaosapuoliin että ei lähdetä mihinkään neliraajajarrutukseen vaan avoimin mielin lähdetään hakemaan oikeudenmukaista ratkaisua siihen että suomessa eläkeköyhyys vähenee ja jopa saadaan poistetuksi ja ja myöskin siihen että tämmöinen oikeudenmukaisempi tulonjako eläkeläisväestön keskuudessa

arvoisa rouva puhemies mielestäni kysymys siitä miksi keskusta lähti roiman vaalitappion jälkeen hallitukseen on täysin ymmärrettävä ja oikeutettukin en ihmettele että sitä kysytään ja ihmetelläänkin emme puolueena pyrkineet hallitukseen ja totesimme sen ääneen ja julkisuuteenkin että suuntamme on oppositioon olemme nyt hallituksessa sen vuoksi niin kuin tässä on jo hyvin todettukin että sdp ei päässyt tai kokoomuksen kanssa yhteisymmärrykseen tulevien tulevien vuosien politiikan suunnasta on myös huomattava se että keskusta on maamme neljänneksi suurin puolue ja keskustaan luotti yli neljäsataakaksikymmentätuhatta suomalaista yli

suomalaista puolueen kuin puolueen tärkein tehtävä on vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja ihmisten arkeen on myös syytä kysyä kumpikohan on parempi paikka vaikuttaa oppositio vai hallitus missä me puolueena ja kansanedustajina voimme vaikuttaa äänestäjillemme ja suomalaisille tärkeisiin asioihin jos olisimme etsineet vain omaa etuamme puolueena ja kansanedustajina olisimme ehkä jääneet mieluummin oppositioon nyt me kannamme vastuuta koko suomesta koska isänmaan asia menee politiikassa kaiken meillä oli kynnyskysymyksemme jotka huomioidaan täysimääräisesti hallitusohjelmassa me olemme tyytyväisiä ohjelmaan ja uskomme että tällä kokoonpanolla tällä hallituksella yhteistyössä me voimme saada suomen hyvinvointia rakennettua toivon että myös opposition kanssa syntyy hyvä yhteistyö olemme yhteistyöhön valmiita ja odotamme sitä haluan todeta sen että edustaja koponen nosti esille hyvin tärkeitä asioita niistä nostan esille erityisesti veteraanien ja omaishoidon tilanteen hallitusohjelmassa todetaan että sotiemme veteraanien ja sotainvalidien määrä vähenee ja sanotaan myös että ikääntymisen myötä heidän ja heidän läheistensä tuen tarve lisääntyy siellä luvataan että sotiemme veteraanien tuki ja palvelut turvataan ja varmistetaan se että palvelut toteutuvat laadukkaina kaikkialla maassamme vanhusten tilanteeseen ja sen parantamiseen hallitusohjelmassa on todella paljon konkreettisia keinoja nämä vanhusten tilanteen kohentamiset tietysti auttavat myös sotiemme veteraaneja veteraaneja ja sotainvalideja jotka ovat vanhuksia arvoisa rouva puhemies monet asiat tulevat ymmärrettävämmiksi ja läheisemmiksi jos niistä on omaa henkilökohtaista kokemusta oma isoisäni toimi omaishoitajana mummuni viimeisten vuosien aikana ja hän on sotaveteraani joka tällä hetkellä elää tyytyväisenä vanhusten ympärivuorokautisessa palveluasunnossa tässä meidän hallitusohjelmassamme on todella monia hyviä päätöksiä omaishoitoon ja vanhuspalveluihin liittyen siellä muun muassa luvataan perustaa vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto ja siihen on varattu puolen miljoonan määräraha siellä todetaan että toteutetaan kohdennettuja hyvinvointitarkastuksia vanhuksille ja kehitetään heidän palveluneuvontaansa myöskin säädetään

nolla pilkku seitsemän ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ja niihin varataan seitsemänkymmentä miljoonaa euroa sitten siellä luvataan kehittää omaishoitoa ja kotihoidon resursseja neljäkymmentäviisi miljoonaa eurolla tärkeitä tärkeitä vanhuspalveluiden parannuksia myös edustaja vestman nosti tärkeän asian esille hän puhui sähkönsiirtohinnoista on aivan totta että niihin täytyy saada järki ja tolkku aikoinaan sähköverkot vapautettiin yhteiskunnan valvontavastuusta ja valtion pääosakkaan fortumin sähköverkot myytiin pääosin ulkomaista omistusta omaavalle carunalle sähkön verotusta nyt hallitusohjelmassa ei aiota nostaa ja on aivan totta että meidän täytyy löytää yhdessä keinoja joilla turvaamme kohtuuhintaisen sähkön kaikkialle suomeen

arvoisa rouva puhemies edustaja kilpi täällä muutama puheenvuoro sitten todisti ansiokkaasti sitä kuinka rikollisuus on kasvanut suomessa ja poliisit poliisit nääntyvät työtaakkansa alle hän muun muassa kertoi että jokainen meistä voi hyvin pienellä vaivalla tai vahingossa joutua tekemiseen raaan ammattirikollisuuden kanssa ei tarvitse muuta kuin mennä tuonne rautatieasemalle ja katsoa millaista huumekauppaa siellä on poliisijärjestöt ovat ilmoittaneet että poliisien lukumäärä tulee kasvattaa seitsemääntuhanteenkahdeksaansataanviiteenkymmeneen poliisiin lähivuosina jotta poliisi ylipäätään selviäisi niistä tehtävistä jotka sillä nyt tähän olivat sitoutuneet monet puolueet ennen vaaleja erityisesti kokoomus on vaatinut tämän lukumäärän seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä poliisia täyttämistä käsittääkseni myös hallituksessa istuu puolueita jotka olivat sitoutuneita tähän lukumäärään ennen vaaleja mutta nyt kun me tarkastelemme hallitusohjelmaa niin kuinkas onkaan käynyt määrä on puolittunut ei poliisin virkojen määrän lisäämisessä lähellekään sitä mitä tarve olisi jos sisäministeri ohisalo olisi nyt paikalla hän ehti jo poistua olisin halunnut häneltä kysyä onko todellakin niin että viestinne poliisille seuraavan neljän vuoden ajan on että koettakaa pärjätä enempää ei tule nämä kolmesataa mitkä hallitus nyt lupaa on se mihin teidän pitää tyytyä miksi ette nyt samalla vaivalla arvon hallitus laita tätä asiaa kuntoon ja nosta sitä poliisien määrää sille tasolle mikä minimissään vaaditaan sillä sektorilla on paljon tehtävää

arvoisa rouva puhemies ihan ensimmäiseksi edustaja saviolle viitaten edustaja gustafssonin aikaisemmin käyttämään puheenvuoroon joudun vain kysymään sitä näin päin kun te toteatte että tämä hallitusratkaisu joka on tehty sotii edustuksellisen demokratian pelisääntöjä vastaan minun on hyvin vaikea ymmärtää kuinka on mahdollista että te olette sitä mieltä että tämä hallitus ei seuraisi kansan vaaleissa ilmaisemaa poliittista tahtoa tilanteessa jossa meillä on sataseitsemäntoista edustajaa kahdestasadasta tämän hallituksen takana kohtahan se nähdään kun tämä hallitusohjelmaäänestys täällä käydään

jos edustaja gustafsson tietää kristallipallosta tämän oikeankin luvun niin se on joka tapauksessa selkeä enemmistö ja silloin se tarkoittaa että

tämä hallitus nauttii eduskunnan enemmistön kannatusta ja siinä mielessä kansalaisten vaaleissa ilmaisemaa tahtoa vaikea nähdä tässä ristiriitaa toinen asia johon edustaja gustafsson kiinnitti huomiota on se tavallaan rajautunut keskusteluteema tähän maahanmuuttoon maassa jossa ulkomaalaisväestön määrä koko euroopassa on albanian jälkeen suhteellisesti kaikkein pienin minun on vaikea ymmärtää mistä tällainen keskustelu tänne syntyy ilmapiiri on outo kun keskustelussa selkeästi perusihmisoikeuskysymys muuntuukin ulkoiseksi ja sisäiseksi turvallisuuskysymykseksi tilanteessa jossa me olemme aikaisemmin ymmärtäneet pakolaisen hädänalaiseksi ihmiseksi joka tarvitsee suojaa ja siinä ovat vielä kansainväliset sopimukset takana sillä joka tätä suojaa on tarjoamassa yhtäkkiä nämä hädänalaiset ihmiset tässä retorisessa keskustelussa kääntyvät rikollisiksi jotka ovat ihan rinnastettavissa terroristeihin tai huumesalakauppiaisiin ja muihin meillä on käsittämätön ilmapiirin vaihdos aidossa ilmiössä joka on aito ilmiö mutta tämä retoriikka retoriikka luo ihan toisenlaisen todellisuuskuvan siitä mistä on kysymys ja edustaja gustafssonin huomiot olivat tässä hyvin paikallaan arvoisa puhemies halusin kiittää edustaja gustafssonia ja koskista myöskin siitä että he näkivät aidosti minun puheenvuoroni keskeisen sisällön joka on tässä työeläkejärjestelmään kiinnitetyssä hallitusohjelman klausuuleissa kyllä sadan euron korotus alle tuhannen euron eläkkeisiin toteutetaan hallitusohjelman mukaan kansaneläkejärjestelmän kautta mutta siellä on selkeä ymmärrys myöskin siitä että tuhannesta tuhanteenneljäänsataan euroon tehtävästä sadan euron korotuksesta neuvotellaan kolmikannassa aivan oikein neuvotellaan kolmikannassa koska työeläkejärjestelmä on syntynyt työmarkkinajärjestöjen yhteisvaikutuksen tuloksena ja haetaan sieltä ratkaisua jolla tämä voidaan toteuttaa niin kuin sanottu silloin mennään eläkejärjestelmän sisälle työeläkejärjestelmän rakenteisiin se on merkittävä merkittävä muutos ja siinä on myöskin sisällöllinen muutos koska nämä korotukset indeksikorotukset aikaisemmin ovat olleet luonnollisesti prosenttikorotuksia niin kuin palkankorotukset ovat kun on kyse myöhennetystä palkasta nyt puhutaan tasokorotuksesta vaikkakin rajatusta ryhmästä eli tuhannenneljänsadan euron alle se murtaa tämän taitetun indeksin luonteen määräämässä sitä millä millä eläkkeet on määrätty ensimmäisen kerran sitten vuoden eli siinä suhteessa tässä on aito uusi tilanne ja minä alleviivaan sitä että on erittäin tärkeää ja hienoa että hallitusohjelma oivaltaa sen tämä on hyvä neuvotella kolmikannassa ja esitin vain sen jatkotoivomuksen että tähän yhteyteen kun puhumme eläkejärjestelmän perusteista kannattaisi miettiä että myöskin eläkeläisjärjestöjä kuultaisiin ja ne olisivat mukana neljäntenä osapuolena tässä neuvottelukuviossa silloin kun liittyvistä asioista tehdään päätöksiä koska viime kädessä kuusikymmentäviisi prosenttia eläkerahastoista tulleista rahoista on nykyisten eläkkeensaajien tai juuri eläkkeelle siirtyvien eläkesäästöjä telan telan laskelmien mukaan on järkevää että heidän edustajansa ovat tässä mukana näin tehtiin ensi kerran vuonna kaksituhattakolmetoista kun oli tämä komitea joka käsitteli näitä kysymyksiä

arvoisa puhemies olin jo liukenemassa täältä eduskunnasta mutta sitten satuin kuulemaan edustaja gustafssonin puheen tuolta televisiosta huoneessani ja päätin päätin tulla tänne korjaamaan ne virheet joita hän hän siinä luetteli hän kertoi ovat puhuneet täällä kahdesta asiasta hän kertoi että olemme puhuneet maahanmuutosta ja jalkapannasta teillä edustaja gustafsson on vikaa joko kuulossa tai jossain muualla mutta haluan itsekin kertoa sen että olemme puhuneet täällä taloudesta polttoaineen hinnasta tuulivoimasta urheilusta oppivelvollisuudesta valtion omaisuuden myynnistä työmotivaatiosta ja tasa arvosta ja aikaisemmin olemme puhuneet täällä tuolileikistäkin se mikä minut nyt tänne toi olen muutamille edustajille jo puhunut tuolla kahden kesken hallitusohjelmaanne on kirjattu merkittävä tuulivoiman kaavoituksen ja lisärakentamisen edistäminen ja ihmettelen suuresti sitä että te lähdette tällaiseen kirjaukseen tietämättä mitkä ovat tuulivoiman vaikutukset ihmisten terveyteen

tulin tänne sen takia että tämä tulee nyt kirjatuksi eduskunnan pöytäkirjoihin tuulivoima on semmoinen asia joka vaikuttaa mukavalta sanotaan puhdasta energiaa mutta oletteko te varmoja siitä että se ei autioita maaseutuamme tai että se ei aiheuta meille huoltovarmuusongelmaa sillä tavalla että maatalousihmiset kärsivät siitä minun mielestäni teidän pitäisi ehdottomasti ottaa siinä aikalisä siitä oikea terveysselvitys sellaisella taholla joka pystyy sen tekemään puolueettomasti toki en tiedä löytyykö suomesta sellaista tahoa joka puolueettomasti pystyy tämmöisen selvityksen tekemään te tiedätte että sillä on ollut ja on edelleen huomattavia vaikutuksia joidenkin ihmisten terveyteen saattaa olla että se on yksilökohtaista aivan kuten kaikki ihmiset eivät ole pähkinöille allergisia mutta toiset ovat sillä on todettu ulkomailla olevan vaikutusta eläinten lisääntymiskykyyn sillä on todettu olevan vaikutusta jo suomessakin joidenkin ihmisten terveyteen te olette nyt laajamittaisesti edistämässä sellaista teollisuudenalaa joka vaatisi oikeasti laajamittaisen terveysselvityksen että se voidaan turvallisesti ottaa käyttöön ja miettiä sille riittävät turvaetäisyydet ongelma on siinä että tuulivoima alueita halutaan rakentaa aina sähköverkon läheisyyteen ja yleensä sähköverkkoja on vain siellä missä on asutusta minä sydämestäni toivon että te tämän sillä tavoin että siihen saadaan oikea totuus minua hämmästyttää se että meille rynnii tänne ulkomailta semmoisia yhtiöitä jotka mielellään tekevät tänne tuulivoimaa uskon että nämä osaavat tehdä myös semmoiset omistusjärjestelyt että he eivät tule maksamaan suomeen juurikaan tästä tuotetusta energiasta jäljelle jää vain raiskattu luonto ja todennäköisesti sitten kun tuulivoiman hinta tai tai laitteet ovat loppuun kaluttuja käytettyjä valtion kontolle tulee jäämään myös näiden tuulivoimaloiden purkaminen ja näiden maiden ja metsien ennallistaminen

tämä on oma pyyntöni että tämän asian selvitätte huolella ennen rakentamista

edustaja mäenpää olin eilen paikalla täällä kun puhuitte tästä tuulivoima asiasta ja kuuntelin silloinkin sitä hyvin mielenkiinnolla ja huomasin että teillä on asiantuntemusta ja näkemyksellisyyttä pahoittelen sitä että puheenvuorossani varmaan jonkun verran kärjistin näitä perussuomalaisten kärkikysymyksiä täällä seuraavana puheenvuoron edustaja edustaja juvonen myöskin perussuomalaisista ja tiedän että hänkin puhuu hyvin asiantuntevasti muun muassa vanhusten tilasta tilasta ja aseman parantamisesta niin että toki tavallaan tätä rikkauttakin löytyy mutta nämä pääviestit minä kävin sitten läpi esimerkiksi tämän koulutus ja osaamisalueen meillä oli sen kaltaisia kynnyskysymyksiä jotka eivät sopineet perussuomalaisten tavoitteisiin erityisesti korostan erinomaisen tärkeää varhaiskasvatusta oppivelvollisuusiän nostoa ei siitä olisi mitään tullut en minä

arvoisa rouva puhemies itsellänikin vähän särähti korvaan kun edustaja gustafsson totesi että me emme puhu muusta kuin maahanmuutosta ja jalkapannoista kyllähän tässä on puhuttu tämänkin päivän aikana lähes kaikesta mitä tuossa hallitusohjelmassa on niin mutta

minä jatkan sitten vielä edustaja kiljuselle sanoisin sanoitte että kun suomessa tilanne ei ole vielä niin paha tässä massamaahanmuuttoasiassa kuin jossain muissa maissa niin pitäisikö se sellaiseksi järjestää kuin esimerkiksi ruotsissa jossa on kuusikymmentä lähiötä jo ongelmalähiöiksi en usko että se olisi järkevä suunta eli me olemme proaktiivisia tässä emme reaktiivisia pyrimme ennakoimaan niin kuin kaikkien poliitikkojen pitäisi mutta jatkan tästä puheenvuoroani koskien hallitusohjelmaa tässä rinteen hallituksen ohjelmassa yritetään tehdä suomalaisista autoilijoista syyllisiä ilmastonmuutokseen vaikka suomalaisten autoilulla ei ole ollut eikä tule koskaan olemaankaan siihen osaa eikä arpaa päästömme ovat niin pieniä maailman mittakaavassa varsinkin kun vielä huomioidaan jo nyt suuret hiilinielumme ministeri haavisto ehkä muistaa ulkoa onko suomella maailman suurimmat suhteelliset nielut tai ainakin suurimmasta päästä muistan lukeneeni tällaisen jostain että suomella on niin paljon metsää ja muuta luontoa nielemässä

voitte sitten tarkentaa sieltä onko näin

autoilun verojen verojen korotukset ovat todella kummallisia suorastaan epäloogisia isossa kuvassa koska autoilijoilta ja muilta suomalaisilta kerätyillä veroilla aiotaan lisätä kehitysapua afrikkaan oletteko koskaan ajatelleet mitä afrikassa tapahtuu jos onnistutte suomalaisilta kerätyillä rahoilla kohottamaan afrikan maiden elintasoa

eli mitä tekee perusafrikkalainen nuori mies jos hän saa kasaan muutaman tonnin rahaa hän ostaa auton eikä se perusafrikkalainen nuori mies osta teslaa tai muuta kallista sähköautoa vaan hän ostaa kolmen tonnin corollan eräs tuttuni myy näitä euroopasta afrikkaan rahdattavia muutaman tonnin autoja ghanassa autoilu lisääntyy siellä todella nopeasti tästä on muistaakseni joskus puhunut myös ainoa oikea vihreä ympäristöfilosofi pentti linkola linkola on sanonut että mitä laajemmalla alueella ihmisten elintaso nousee sitä enemmän myös luonnonvaroja kulutetaan ja sitä enemmän saastutetaan luontoa tämän voi jokainen todeta jos on hiukan matkustellut köyhissäkin maissa autojen määrä lisääntyy sitä mukaa kun elintaso nousee siksi pidän tätä hallituksen ohjelmaa erittäin epäloogisena ja suorastaan harhaanjohtavana autoilun verotuksen osalta pelkistäen voisi sanoa että suomalaiselle autoilijalle annetaan keppiä ja porkkanoilla edistetään autoilua afrikassa

arvoisa puhemies tässä tosiaan edellisissä puheenvuoroissa tuli jo ilmi se että me perussuomalaiset olemme nostaneet kahtena päivänä käydyissä keskusteluissa esille hyvin monia yhteiskunnan kannalta tulevan kehityksen kannalta tärkeitä teemoja toki maahanmuutto on yksi sellainen mutta on myös monia muita joista olemme paljon puhuneet turvallisuus maanpuolustus niihin liittyen veteraanien asiat ne pitää ehdottomasti korjata tulevaisuudessa olemme pitäneet monta puheenvuoroa myös suomalaisen työn ja yrittäjyyden sekä teollisuuden toimintaedellytysten tärkeydestä ja tulemme pitämään näitä asioita esillä hyvin vahvasti jatkossakin edustaja juvonen on ottanut moneen otteeseen puheenvuoron jossa hän on hyvin hyvin laajasti ja vahvalla kokemuksella puhunut vanhustenhoidon tärkeydestä muun muassa me kannatimme jo viime kaudella valitettavasti se ei silloin ilmeisesti aikataulusyistä mennyt eteenpäin toivottavasti se lopulta tällä kaudella menee olemme tehneet paljon työtä myös aloitteiden muodossa jo viime kaudella ja aiemminkin sisäilmasairastuneiden aseman parantamiseksi samoin tämä vakuutuslääkäriasia on edustaja ronkaisen sydämellä ollut ja nythän se on myös tässä hallitusohjelmassa

takia sosiaalidemokraatit eivät perussuomalaisia kutsuneet hallitusneuvotteluihin täällä on myös ihmetelty eivätkö perussuomalaiset hyväksy sitä parlamentarismin tärkeää periaatetta jonka mukaan hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta toki se enemmistö voi koostua mistä tahansa ryhmistä tai jopa yksittäisistä edustajista ja nyt näyttää siltä että hallitus toki täyttää tämän vaatimuksen silti eräitä hallituskokoonpanoja voidaan kuitenkin pitää muita vaihtoehtoja keinotekoisempina ja siten vaikeammin perusteltavissa olevina ainakin minulta ovat lukuisat kansalaiset heti vaalien jälkeen kysyneet onko äänestäjällä todellisuudessa tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus vaikuttaa asioihin siis voiko äänestämällä vaikuttaa vai kannattaako jäädä vaalipäivänä kotiin lepäämään kyllä minä olen kannustanut heitä äänestämään sitä puoluetta jonka he katsovat parhaiten voivan hoitaa suomen asioita totean vielä tähän lopuksi että kun tällä hallituksella on nyt tämä sadanseitsemäntoista paikan edustajamäärä niin sama edustajamäärä olisi ollut myös kolmella suurimmalla puolueella sosiaalidemokraateilla perussuomalaisilla ja kokoomuksella mutta jostain syystä tätä vaihtoehtoa ei haluttu edes selvittää tämän viidestä puolueesta koostuvan hallituksen

arvoisa puhemies hyvät edustajat kahdeksas viidettä ylen alueuutisissa tuolta lapin tai pohjois pohjanmaan suunnasta en muista kummastako ne olivat oli haastateltu jotain sosiaalidemokraattien ehdokasta ja hän kyllä oli kertonut toimittajalle että hänelle tämä hallituspohja ei tullut yllätyksenä koska siitä oli sovittu jo edellisen hallituksen hajoamisen yhteydessä näin tuli ylen alueuutisissa kahdeksas viidettä täällä on puhuttu veteraaneista ja vanhuksista olen itse ollut auttamassa muutamia vanhuksia ja ja kun puhutaan tasa arvosta niin minä toivoisin että tämä hallitus saisi aikaan sen että myös heitä kohdeltaisiin tasa arvoisesti käykää tutustumassa vanhustenkoteihin niihin annoksiin mitä he syövät ja käykää tutustumassa näihin vastaanottokeskuksiin ja katsokaa mitä he syövät ne heidän ateriansa eivät ole tasavertaisia eivätkä tasa arvoisia mutta halusin tulla tänne puhumaan sen takia kun edustaja kiljunen äsken puhui humanitäärisyydestä ja turvapaikanhakijoista miten meidän pitää heitä kohdella haluan nyt kertoa sen että vuonna kaksituhattaneljätoista olin maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan varapuheenjohtaja ja pääsin käymään libanonissa syyrian pakolaisten leireillä ja kävimme siellä useissa useissa eri kohteissa ja siellä oli hyvin vaatimatonta se olo nämä heidän olonsa siellä olivat kuitenkin inhimilliset niihin olosuhteisiin

siellä oli miehiä naisia lapsia oli kehitysvammaisia oli mummoja pappoja siellä ei ollut kenelläkään nuorella miehellä geeliä päässään heillä ei ollut älypuhelimia heillä ei ollut juppivaatteita tämä siis kaksituhattaneljätoista muistaakseni syyskuussa loka marraskuussa kaksituhattaviisitoista olin haaparannassa kuvasin siellä kun sinne tuli turvapaikanhakijoita joita meille markkinoitiin semmoisilla lähes kuihtuneiden lasten kuvilla puhuttiin syyrian homsin pommitetusta kaupungista että sieltä tulee nyt tämmöisiä nälkiintyneitä lapsia sinne haaparantaan tuli viisi viiva kuusi bussilastia samana päivänä seisoin bussin vieressä kun nämä turvapaikanhakijat sieltä tulivat kaikilla oli geeliä päässä kaikilla oli juppivaattet kaikilla oli älykännykät kehotan teitä edustaja kiljunen avaamaan silmänne meillä täällä turvapaikanhakijoita vai onko meillä täällä jotain aivan muuta teillä on varmasti mahdollisuus tämän edustajantyönne johdosta käydä tutustumassa oikeisiin turvapaikanhakijoihin ja oikeisiin hädänalaisiin ja sellaisiin ihmisiin jotka kaipaisivat jotain humanitääristä apua

no sitten sitten jos jos hän on nähnyt sen niin hän ei ole ymmärtänyt näkemäänsä

no mitäs jestas sentään tässä on se on varmaan hyvä että te huudatte näitä välihuutoja mutta tämä on kuitenkin totuus

no miksi te sitten puhuitte äsken puhuitte hädänalaisista ihmisistä ja humanitäärisyydestä ja turvapaikan hakemisesta no niin kiitoksia

arvoisa rouva puhemies edustaja mäenpää lähti peräänkuuluttamaan täällä henkilökohtaista kokemushistoriaa ei yleensä ole niin kauhean hyvä käydä tätä eduskuntakeskustelua mutta voin sen teille kertoa että olen ollut pidempäänkin työharjoittelussa vanhustenkodissa tiedän ja näen konkreettisesti vanhushoivan puutteet ja ongelmat aivan omin silmin nähtynä kuten edustaja gustafsson sanoi olen kiertänyt sen verran maailmaa että olen käynyt mitä järkyttävimmissä paikoissa koskien pakolaisuutta koskien vankiloita eri puolilla maailmaa ja siinä mielessä yhdyn teidän näkemykseenne siitä että vanhuksia suomessa ja turvapaikanhakijoita missä tahansa maailmalla pitää kohdella ihmisinä ihmisinä perusihmisoikeudet ihmisarvo täysin rajoista piittaamattomia yhteisvastuu ei tunne rajoja näissä kysymyksissä ja tämän pitää olla peruslähtökohta meille kaikille näitä asioita arvioidessamme me teemme pahan virheen siinä jos me geeleistä tai kännyköistä teemme päätelmiä ihmisestä onko hän esimerkiksi poliittisen vainon kohde jossakin maassa se on virheellinen kulma katsoa välittömästi ulkoista olemusta ihmisistä kyllä siinä täytyy silloin kun turvapaikkaselvitystä tehdään käydä läpi henkilöhistoria tajuta mistä olosuhteista tullaan mitkä ovat ne olosuhteet minkälaisen vainon toimenpiteen kohteena ihmiset ovat

vallin toi tässä esille sen että kun maahanmuutosta puhutaan paljon niin nimenomaan se massamaahanmuutto olisi se ongelma me voimme sanoa että kaikki hallitsemattomat ilmiöt yhteiskunnassa ovat ongelmia ja ne pitää pyrkiä hallitsemaan myöskin ihmisten liikkuminen mutta kyllä kai kautta maailman sivu ihmiset ovat liikkuneet kansainvaelluksesta alkaen ympäri maailman eli tämähän on ihan aitoa liikkumista pienentyvä maailma joka meillä juuri nyt on silmiemme edessä tarkoittaa sitä että pääomat tavarat palvelut teknologia informaatio ja ihmiset liikkuvat rajojen ylitse tämä on tätä maailman todellisuutta missä me juuri nyt elämme ja tämä pienentyminen on aito ilmiö niin suomalaisetkin ovat

osasia jos ottaa nyt tämän termin käyttöön edellisen vuosisadan vaihteessa lähes kolmesataatuhatta suomalaista siirtyi pohjois amerikkaan oli sitten myös australia mutta pohjois amerikkaan erityisesti luvulla neljäsataatuhatta suomalaista siirtyi naapurimaahan ruotsiin nettosiirtolaisuus lähes

toisen maailmansodan aikana seitsemänkymmentätuhatta suomalaista lasta vietiin ruotsiin nämä ovat massaliikkeitä ihmisten massaliikkeitä silloin suomalaiset tarvitsivat työtä menivät ulkomaille hakemaan siirtyivät sinne tekemään töitä elintasopakolaisina voidaan sanoa jos näitä termejä käytetään joita retoriikassa käytetään tai tarvitsivat suojaa niin kuin suomalaiset sotalapset nämähän ovat ilmiöitä jotka ovat olleet osa yhteiskuntia mekin kohtaamme sen nyt toisella tavalla kunnioitetaan ihmisyyttä tässä tilanteessa sehän sen peruslähtökohdan tässä täytyy olla ja kun katsotaan nyt suomessa tapahtunutta maahanmuuttoa ylivoimainen valtaosa täällä olevista ulkomaalaisista on euroopan unionin alueelta erityisesti naapurimaistamme ruotsista virosta osittain myöskin venäjältä ja niin ei ole euroopan unionia vain pieni segmentti on sitten niin sanotusti kun täällä käytetään termejä jostain muualta kolmannesta maailmasta etelämmästä tulleita kaukaa tulleita ihmisiä eli täytyy

että ymmärrämme tärkein syy maahanmuutolle on rakastuminen perheiden yhdistyminen sehän se tärkein syy siellä on sitten ovat työpaikat opiskelu ja pienenä osana ovat nämä potentiaaliset kaikkein haavoittuvimmat ihmiset kun me puhumme pakolaisista tämä on se se kokonaistilanne jos tätä keskustelua halutaan nyt käydä mutta kuin edustaja gustafsson täällä on sanonut eihän tämä edes ole suomalaisen yhteiskunnan tärkein ongelma täällä on paljon iso joukko asioita mitkä hallitusohjelmassa on kirjattu ylös joista onneksi on tätä pääsääntöistä keskustelua käyty ja minäkin lopetan tämän keskustelun tähän kiitos

arvoisa rouva puhemies pari sanaa vielä koulutuspolitiikasta täällä on tänään käytetty illankin aikana hyviä puheenvuoroja aiheen ympärillä ja vaikka nyt ei olekaan mukana hallituksessa oletettavasti kuitenkin hallitus huomenna luottamuksen saa hallitusohjelmassa on hyviä kirjauksia joita voimme hyvin kannattaa erityisesti ne satsaukset mitä tehdään varhaisiin vuosiin ja varhaiskasvatukseen osaltaan siihen olen ehkä hieman pettynyt että hallitusohjelmassa vain selvitetään tätä selvitetään tätä kaksivuotista esiopetusta se olisi syytä laittaa sellaisenaan voimaan eli nämä kirjaukset ovat kyllä hyviä ja kannatettavia edustaja gustafsson täällä puhui kyllä paljon viisaita mutta en en voi olla hänen kanssaan yhtä mieltä tästä taas oppivelvollisuusiän pidentämisestä en en usko siihen että että näitä haasteita esimerkiksi toisen asteen läpäisyn osalta voidaan parantaa merkittävästi sillä että vain mekaanisesti nostetaan oppivelvollisuusikää vaan siinä kohtaa kun nuorella näitä haasteita on on aivan liian myöhäistä puuttua niihin vasta siinä peruskoulun loppupuolella toisen asteen aikana ja nimenomaan silloin hallituksen pitäisi kääntää vielä voimakkaammin huomio sinne varhaisiin vuosiin ja pyrkiä huolehtimaan siitä että että jo siellä siellä varhaisissa vuosissa päästään puuttumaan näihin alkaviin ongelmiin se on vaikuttavaa toimintaa ei niinkään se että mekaanisesti lähdetään oppivelvollisuusikää pidentämään arvoisa rouva puhemies nyt kun vielä ministereitä on aitiossa niin vaikka nämä ministereiden salkkuihin suoraan suoraan kuulukaan haluan kuitenkin heittää palloa tältä osin kun aikaisemmalta taustaltani olen työskennellyt sekä valtiovarainministeriössä että opetusministeriössä heitän nyt teille teille palloa tähän aiheeseen liittyen kaksi huomiota ensimmäinen koskee kotoutumiskoulutusta tämä nykyinen tilanne missä suomessa ollaan ei ole tyydyttävä meillä kotoutumiskoulutus on on hyvin kaukana opintopolusta ja koulutuksesta teidän olisi hyvä selvittää millä tapaa siinä kohtaa kun kun henkilö menee koto koulutukseen niitä polkuja voidaan sitoa tiiviimmin toisen asteen koulutukseen siten että samaan aikaan voidaan yhdistää kielikoulutusta ja esimerkiksi niitä ammatillisen koulutuksen tiettyjä jaksoja tämä tiivistää niitä opintojaksoja ja ja tukee myös sitä henkilön nopeampaa kotoutumista ja ja eteenpäin siirtymistä toinen huomioni liittyy sitten syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ja esimerkiksi työpajatoimintaan ja taas sen yhteyteen esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen tässä pitäisi edelleen selvittää niitä tiiviimpiä polkuja jotka sitten edelleen tukisivat näiden henkilöiden eteenpäin siirtymistä nämä tarjoan teille nyt pohdittavaksi sitten eteenpäin

herra puhemies perussuomalaisten mielestä laittomasti maassa oleskelevat tulee palauttaa suomesta omiin maihinsa kaudellahan meillä käsiteltiin sosiaalihuoltolain muutos joka loi sen palauttamisen sijaan vetovoimatekijän eli valtion budjettiin on kohdennettu rahoja siihen että laittomasti maassa oleskeleva saa asumisen ruuan ja lääkkeet silloin perussuomalaiset esittivät monta lausumaa sosiaali ja terveysvaliokunnassa jossa itse itse toimin ja

hyvin tärkeää että me tiedämme keitä maassamme oleskelee kannan huolta siitä että olemme suomessa laajentamassa nyt teidän hallitusohjelmanne mukaisesti

sekin on yksi vetovoimatekijä kuin myös siitä että olette nostaneet esille sen että heitä työllistettäisiin se herättää kyllä kysymyksiä mitä työtä paperiton laittomasti maassa oleskeleva voisi voisi tehdä mutta arvon ulkoministeri kun olette siellä aitiossa kiitos siitä että te ministerit siellä olette niin minä olisin kysynyt teiltä nyt näistä niin sanotuista isis vaimoista joista on paljon viime aikoina kerrottu miten näette heidän tilanteensa ja miten suhtaudutte siihen tulisiko heidän saada palata suomeen ja ja millä ehdoilla ihmiset miettivät ja ja pohtivat sitä mikä mahtaa olla siihen se ajatus ja muutenkin ehkä haluaisin tässä kysyä minkälaisena näette ulkopolitiikan tulevalla kaudella ja mitä uhkia kenties siellä on liittyen suomen turvallisuuteen ihan sellainen jonkunlainen pieni katsaus siitä minkälaisia ajatuksia näette ja mihinkä suomi sitten sijoittuu tässä tässä turvallisuusasiassa kaiken kaikkiaan kuten olen usein jo tässä sanonut hyviä asioita siellä on muun muassa panostukset saattohoitoon se voi kuulostaa pieneltä mutta se on iso askel kaikille suomalaisille siihen että jokainen ihminen on oikeutettu hyvään turvalliseen hoitoon niissä hetkissä kun kun ollaan siellä elämän ehtoopuolella

arvoisa puhemies ensin edustaja marttiselle voin lohduttaa siinä mielessä että sitä kaksivuotista esikoulua on tosiaan tarkoitus myös pilotoida ei siis vain selvittää oppivelvollisuusiän nostosta olen ihan samaa mieltä että se yksin ei riitä juuri siksi hallitus vahvistaa myöskin varhaiskasvatusta ja peruu edellisen hallituskauden heikennyksiä vahvistaa peruskoulua ja vahvistaa opiskeluhuoltoa peruskoulussa ja toisella asteella sekä kehittää nivelvaiheiden ohjausta tässä isossa muutoksessa varmasti myös edustaja marttisen ja ja muiden

nyt mutta onneksi meidän kaksikielisyytemme ja kielivähemmistöjemme oikeudet tai edes palveluiden saatavuus eivät ole kiinni yksin ylioppilaskirjoituksista kaiken kaikkiaan tämä hallitusohjelma antaa vahvan viestin kaksikielisyyden ja kielivähemmistöjen oikeuksien puolesta ja hyvä niin on täysin kestämätöntä että ruotsia äidinkielenään puhuvat joutuvat nykyään syrjinnän kohteeksi aivan arkisissakin tilanteissa tähän tarvitaan muutos ja toivottavasti se tämän hallitusohjelman myötä saadaan myös tässä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä aikaan

arvoisa herra puhemies edustaja hyrkkö jo hyviä näkökulmia nostikin tuosta oppivelvollisuusiän nostosta on aivan totta ja selvää ettei se yksistään yksistään auta nuorten syrjäytymiseen ja ja tippumiseen kouluelämästä ja ja työelämästä vaan tarvitsemme paljon muutakin ja siitä meillä on hallitusohjelmassa todella paljon hyviä kirjauksia mutta se on selvä että toisen asteen opintojen maksuttomuus helpottaa erityisesti pienituloisten perheiden nuoria se on aivan se on huomioitava että hallitus panostaakin ohjelmassaan esimerkiksi perus ja toisen asteen oppilas ja opiskeluhuoltoon kahdenkymmenenyhdeksän miljoonan euron pysyvällä lisäyksellä todella merkittävä satsaus ja myöskin panostetaan varhaiseen perustaitojen oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on myöskin varattu kaksisataakolmekymmentäviisi miljoonaa euroa investointirahoituksena ammatillisen koulutuksen toimintatapojen uudistamiseksi keskeisimpänä lastemme ja nuortemme elämässä pidän kuitenkin sitä että linjataan todella merkittäviä satsauksia lapsiperheiden hyvinvointiin koska lapsen ja nuoren elämä lähtee sieltä kodista ja perheestä on todella merkittävää että nyt perheet voivat huokaista helpotuksesta siinä että ei tarvitse miettiä

se on tärkeintä että vanhemmat voivat itse valita mikä on lapsen hoitomuoto todella todella merkittäviä ovat nämä hallitusohjelman lisäpanostukset lasten ja nuorten koulutukseen varhaiskasvatukseen perusopetukseen ammattikoulutukseen lukiokoulutukseen ja korkeakoulutukseen ja sitten nämä perheiden ja kotien hyvinvointia lisäävät asiat suomen perheillä lapsilla ja nuorilla on entistä valoisammat tulevaisuudennäkymät tämän hallitusohjelman myötä ja se jos mikä lisää hyvinvointia ja myöskin näkyy siellä kouluelämässä kun lasten ja nuorten kotiolot mahdollisesti ovat paremmin paremmin siihen meidän täytyy yhdessä pyrkiä

sen verran vielä haluan edustaja kiljuselle palata asiaan että toivottavasti olette katsonut sen dokumentin jonka yleisradio jätti näyttämättä ennen vaaleja elikkä seinäjoen arabikevät dokumentin siinä kyllä ihan selkeästi selviää se suhdeluku paljonko näistä semmoisia aitoja turvapaikanhakijoita ja jos ei selviä niin voitte tulla kysymään minulta siitä asiasta joskus kahden kesken suomessa on kolme teollisuuden haaraa tällä hetkellä joilla on valtava kasvupotentiaali ne ovat perintäteollisuus pikavippiteollisuus ja tuulivoimateollisuus tuulivoimateollisuutta jo äsken käsittelin joten jätän sen nyt toisaalle sanotaanko nyt näin että täällä hallitusohjelman sivulla kahdeksankymmentä on kyllä ansiokkaasti kirjattu tästä lainaan täältä tämän tekstin perintätoimien kohteena olevilta laskutettavien perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös velallisen ollessa muu kuin kuluttaja asemassa oleva yksityishenkilö hallitus ryhtyy toimiin vahvistaakseen viranomaisten edellytyksiä puuttua lain tai hyvän perintätavan vastaiseen perintätoimintaan minä pidän tätä kirjausta positiivisena tämä on loistava olen pitkään miettinyt sitä osa suomen kansasta näyttää olevan niin taitamattomia rahan käsittelyssä että he sortuvat tällaisiin pikavippeihin ja sitä myöten heidän tulevaisuutensa saattaa sitten pyöriä hyvin pitkälle näiden perintätoimistojen ympärillä minun tähän teidän sivulle kahdeksankymmentä pitäisi lisätä pikavippiteollisuus mielestäni tällaista lainsäädäntöä jota tässä peräänkuulutatte että säädetään jotkut maksimimäärät paljonko se perintäkulu voi olla tarvitaan myöskin

mielestäni tähän on puututtava lainsäädännöllä että saadaan jonkinlainen suoja kansamme keskuuteen joita tämä koskee

kello välkkyy jo vissiin vähän punaista mutta haluaisin sen sen verran vielä ehkä pienellä luvalla jatkaa tätä että opintotuessa on yksi epäkohta joka joka pitäisi huomioida nyt kun opintovelvollisuusikäraja muuttuu silloin kun opintotukea myönnetään ja jos siihen vaikuttavat vanhempien tulot niin

hakijan vanhempien huollettavien lasten määrä tulisi huomioida siinä opintotuen suuruudessa kiitoksia
edustajille kerrottakoon että jos meinaa tuo kolmen minuutin aikaraja paukkua niin puheenvuoroa voi jatkaa täältä

tartun vielä tuohon edustaja hyrkön puheenvuoroon olette espoosta kuten myös minä itse espoossa ruotsinkielisiä asukkaita vuoden kaksituhattakahdeksantoista alussa oli kaksikymmentätuhatta vähän päälle ja ennusteen mukaan vuonna kaksituhattakaksikymmentäseitsemän määrä olisi yhdeksäntoistatuhattaviisisataaseitsemänkymmentä ja siitä eteenpäin laskua olisi luvassa eli eli tämmöinen on meidän kotikaupunkimme ennuste en tiedä paljonko siellä savossa mistä olen lähtöisin siilinjärvellä ruotsinkielistä väestöä mutta tiedän että vaivaa nuoria ja ja myös opettajia tämä asia mitenkä tämä tulee menemään te sanoitte että tarkoitus olisi innostaa opiskelemaan toista kieltä kyllä tämä nyt hallitus vaikuttaa vähän semmoiselta pakkopullalta pakollahan te olette täällä näitä asioita tehneet pakolla olette siirtäneet meidät tänne oikealle täällä on kyllä hyvä olla ei tässä ole mitään vikaa ja sitten siellä ovat muut vasemmalla mutta kyllähän vapaaehtoisuuteen pitäisi perustua kyllähän te ymmärrätte ja jokaisen pitäisi sen verran jos ei ole kasvatustieteitä lukenut omata järjen ääntä ja käytännön järkeä että emme me voi pakolla tämmöistä ruotsin kieltä ihmisen päähän iskostaa emmekä opettaa se on eri asia sitten kun olen itseäni käyttänyt esimerkkinä ja olen hoitaja ja ja olen geronomi että olen omissa jatko opinnoissani opiskellut sitten lisää ja pärjään kyllä siellä hoitotyön maailmassa ja niinhän sen tulee ollakin siellä puhutaan sydämen kieltä ja potilaan pitää saada hoitoa sillä omalla äidinkielellään mutta mutta onhan tämä nyt liioittelua kyllä tämä on liioittelua

tulee vaikeuksia ihan oikeasti se aiheuttaa vaikeutta ja ja pakon edessä kyllä tämä on väärin ajatelkaa omia lapsianne ajatelkaa omia nuorianne lähellä olevia nuoria millä tavalla he tähän reagoivat kyllä tämä on sellainen asia että tätä tullaan vastustamaan ja olenpa ihan satavarma että tästä tulee myös voitte odottaa että me saamme myös kansalaisaloitteen tästä asiasta käsiteltäväksi tekisin sen itse mutta näen että kansanedustajana en nyt lähde kansalaisaloitetta tekemään kun voin täällä tehdä myös lakialoitteita asioista mutta uskon että nuoret tulevat sieltä sieltä kyllä kyllä rytinällä eivät meidän suomalaiset nuoret tyhmiä ole kyllä he valitsevat sen kielen minkä he kokevat olevan heille tulevaisuudessa myös pääomaa he lähtevät eurooppaan he hakeutuvat sinne opiskelemaan he he hakeutuvat työelämään saksa ranska ja englanti mikä on hieno asia englantia puhuvat pienet lapset jo kiitos

arvoisa puhemies tuossa edustaja kiljunen sanoi että suomalaisilla on jonkinlainen velvollisuus pitää rajoja auki keille vaan jotka sieltä sisään marssivat koska suomalaisetkin ovat joskus muuttaneet ulkomaille olen kyllä tästä vahvasti eri mieltä poliitikkona koen että ensisijainen vastuu minulla on suojella suomalaisia naisia ja lapsia ja vasta toissijainen tehtävä sitten miettiä onko joku oikea pakolainen vai eikö ole se on tietenkin arvovalintakysymys koska nämä asiat ovat vastakkain jos rajat ovat auki sieltä tulee ja on tullut niin kuin olemme nyt viime aikoina lukeneet taas lehdistä ihmisiä jotka ovat tehneet pahoja tekoja en millään pysty taipumaan siihen ajatukseen että meidän pitäisi vain niellä tämmöisinä muka pieninä lieveilmiöinä tämä väkivalta mikä seuraa tästä avoimien rajojen politiikasta tämähän on loppukädessä tietenkin äänestäjien päätettävissä taas kun vaalit tulevat kumpaa painotetaan mutta ainakin minä ja perussuomalaiset olemme sitä mieltä että kantaväestön turvallisuus on ensisijaista ja sitten toissijaista totta kai pitää auttaa ihmisiä jos he ovat hädässä mutta jos tuolla miljoonaa pakolaista niin kyllä siitä nyt pystyy päättelemään aika helposti että ei tänne eurooppaan voida ottaa kymmeniä miljoonia sitten sellainen fakta kun puhuitte edustaja kiljunen että että silloin kuusikymmentä luvullakin oli väestöliikkeitä että kuusikymmentä luvulla kun minäkin synnyin tällä planeetalla oli kaksi ja puoli miljardia ihmistä nyt on seitsemän ja puoli miljardia ja väestö kasvaa sen yli kahdeksankymmentä miljoonaa vuodessa ja kun väestöt kasvavat juuri siellä missä niiden ei ei enää pitäisi kasvaa niin tämä ongelmahan ei ole mitenkään poistumassa vaan tämä on pahenemassa nyt pitää ajatella ennakoivasti eli proaktiivisesti se mitä nyt harjoitetaan tämä avoimien rajojen politiikka vai pitäisikö toimia päättäväisemmin jo nyt

näen näen itse tämän näin ja tässä varmaan ollaan sitten eri mieltä sosiaalidemokraattien kanssa että rajat täytyy pitää auki seurauksista välittämättä

ei tätä hirveän pitkään kannata jatkaa kuitenkaan koska yö on jo tulossa vastaan vastaisin edustaja juvoselle ihan ensimmäiseksi tästä pakosta kyllä olemme varmaan kaikki samaa mieltä pakko on erittäin huono motivaattori ja kyllähän kaikessa opiskelussa motiivi on numero yksi me varmaan jaamme tämän sitten seuraa eräitä muita keskustelunaiheita pohtia mikä on pakkoa missäkin tilanteessa jos teidät sijoitetaan ideologisesti oikealle paikalle tässä salissa onko se sitten pakkoa tai ei pakkoa tai miten kieliä opiskellaan ja niin edelleen sen sijaan edustaja mäenpään ja myöskin vallinin puheenvuorosta ihan lyhyesti vielä viittasitte johonkin dokumenttiin joka kertoi tornion ja haaparannan tilanteesta aina voi sanoa että esimerkki ei ole todiste aina voi myöskin todeta sen jokaisessa tilanteessa ja te viittasitte varmaan siihen että tässä tapauksessa saattoi olla tilanne että joku käyttää väärin turvapaikkajärjestelmää en ota kantaa kun en tiedä enkä ole nähnyt dokumenttia

on maailman sivu erilaisia etuuksia sosiaalietuuksia ja muita

joissa on myöskin väärinkäytöksiä ei tämä ole sen kummallisempi asia ja se että joku käyttää joskus väärin näitä asioita ei muuta tätä miksikään mutta se on olennaista että suomi on sitoutunut kansainväliseen yhteistyöhön olemme sitoutuneet geneven pakolaissopimukseen joka määrittää sen että vainon kohteeksi joutunut ihminen ja suojelun tarpeessa oleva ihminen saa sivistysvaltiosta suojan me olemme siinä kiinni ja meillä on vielä myöskin unionin tasolla olevat sopimukset jotka liittyvät näihin turvapaikanhakijoihin se on globaali järjestelmä ja yritämme kantaa tätä yhteisvastuuta joka ei tunne rajoja

kukin ihminen on tehnyt mutta kyllä kai me nyt hyvin voimme ylivoimainen valtaosa kaikista maahanmuuttajista mitä suomeen on tullut on tehnyt valtavasti hyviä tekoja suomelle niin kuin suomalaiset ihmiset tekevät hyviä tekoja vaikka meilläkin on ongelmallisia ihmisiä jotka tekevät huonoja tekoja tämä on normaalia ja nyt tässä katsotaan asiaa jollain tavalla oudosta kulmasta ikään kuin joku muu ihmisryhmä käyttäytyisikin muulla tavoin kuin ihmiset yleensä annetaan arvo itsellemme annetaan arvo toisillemme ja kunnioitetaan toisiamme ja tämä on se peruslähtökohta millä me joudumme näitä asioita katsomaan te viittasitte siihen että maailmassa väestönkasvu on hurjinta tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla missä elinolosuhteet ovat huonoimmat

aivan normaali ilmiö ei sen suurempi eikä se varmasti ole suomalaisen yhteiskunnan suurin ongelma meillä on paljon haasteita ja on hienoa että hallitus on niihin tarttumassa tällä hienolla

arvoisa herra puhemies joudun nyt kommentoimaan nielaisitte ne viimeiset sanat mutta koska minulla on hirveän hyvä kuulo niin kyllä minä ne kuulin onko se pakko jos siirretään ideologisesti oikeille paikoille istumaan mitähän mahdoitte tällä tarkoittaa minä muistan että oli paljon perusteluja minkä takia tämä paikkasiirto tehtiin siellä oli valtavasti valtavasti perusteluja ja ja tämähän alkoi jo viime syksynä ette silloin ollut vielä edustaja kiljunen eduskunnassa mutta pääsyyhän siihen oli että

rkp halusi päästä lähemmäs kameroita elikkä hehän eivät täältä näkyneet ja tämä oli se ensimmäinen keskustelu mikä alkoi elikkä he he halusivat siirtyä enemmän tuonne keskelle perussuomalaiset kuuluu laajaan keskustaan ja ehkä me palaamme vielä omille paikoillemme koska nyt täällä on avattu tämä mahdollisuus että äänestämällä voidaan paikkoja siirtää ajatelkaa jos tämä asia olisi hoidettu toisella tavalla käytetty tätä jonkinlaista kasvatustyyliä ja ja tällaista niin kuin psykologiaa että olisi lähdetty neuvottelemaan asiallisesti mutta mutta ei sellaista neuvotteluyhteyttä ollut vaan vaan päinvastoin kyllähän siinä pakko tehtiin minä haluan tässä kuitenkin sanoa näin että mehän emme ole katkeria koska meillä on erittäin hyvä olla tässä ja täältä täältä pesee nyt täältä täältä oikealta tässä on hyvä olla mutta en ymmärtänyt ihan tuota tuota lausetta sillä kyllä ne syyt olivat täysin jossakin jossakin muualla kuin tässä ideologiassa kun meidät tänne siirrettiin mutta siitä saatiin sitten keppihevonen kuin myös eu eu paikoista kyllähän se oli harmillinen tapa aloittaa uusi eduskuntakausi mitä täällä tapahtui ja sehän vain kertoo siitä siitä tietynlaisesta tyylitajusta myös miten asioita hoidettiin asioita voi monella eri tavalla tehdä mutta tämä vain tämmöisenä niin kuin keskusteluna nyt elikkä kuulin kyllä mitä sanoitte en allekirjoita sitä emmekä me sitä allekirjoita ja sitä halusin tässä kommentoida

puhemies tuo edustaja kiljunen sai motivoitua minua niin paljon että ajattelin käyttää vielä pienen puheenvuoron eikö teistä ole huolestuttavaa että maahamme tulleet poliittiset turvapaikanhakijat ottavat minuun yhteyttä he ovat huolissaan tästä hallitsemattomasta invaasiosta joka suomeen tuli

niin kuin jollakin lailla pysähdyttävää että perussuomalaiseen ottaa iranista lähtöisin oleva ihminen yhteyttä ja on huolissaan

ei minulla ole mitään sitä vastaan jos tänne venäjältä tulee joku henkilö heidän on tänne helppo sopeutua heidän uskontonsa on hyvin meidän uskontomme kaltainen tai jos he tulevat virosta tai jostakin muualta kaksituhattaviisitoista tuli turvapaikanhakijoita sellaisista maista joissa on erilainen uskonto kuin meillä ja joissa uskonnon sisällä on useita haaroja jolloin eivät keskenäänkään pysty siellä asumaan kaksituhattaviisitoista tänne tuli noin kolmekymmentäkaksituhatta ihmistä pääosin samasta uskontokunnasta mutta hyvin monet heistä erilaisista uskonnon haaroista se tulee aiheuttamaan ongelmia jos viitsisitte katsoa tuon seinäjoen arabikevät dokumentin yleisradiosta vielä muutaman päivän ajan siinä hyvin selkeästi tulee ilmi kun turvapaikanhakija kertoo että osa heistä tuli tänne turistiksi osa raiskaamaan tiedän jotain muutakin tuosta dokumentista mutta kerron nyt vain sen mitä tässä julkisesti sanon täällä

hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus täällä lukee tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa

arvoisa puhemies lähestulkoon en haluaisi kommentoida lainkaan edustaja mäenpään puheenvuoroa tuon viimeisen sitaatin vuoksi sanon vain sen että meillä on olemassa turvapaikan hakuprosessi käsittelyprosessi jossa poikkeuksellisen tarkasti seurataan sitä kuinka turvapaikanhakijat täyttävät ne kriteerit joilla geneven pakolaissopimuksen pohjalta tämä suoja annetaan tämä on se ainoa peruslähtökohta esimerkkejä me löydämme maailman sivu hyvin hyvin erilaisista raadollisista tilanteista ja sen kautta ei kannata näitä asioita lähteä pohtimaan sen sijaan edustaja juvonen ja siihenkin lopetan nämä puheenvuorot te kuulitte muuten aivan oikein sitä minä tarkoitin mitä minä sanoin te ette ole arvopohjaltanne mikään keskustalaissävytteinen puolue eurooppalaisessa kontekstissa myöskin suomalaisessa kontekstissa teidän arvopohjanne liikkuu siinä konservatiivisuuden ja äärioikeiston välissä te olette tässä salissa täsmälleen siinä paikassa mihin te kuuluttekin sillä ideologisella vasemmisto oikeisto konservatiivisuus liberaalisuus jaolla mitä me voimme tehdä silloin kun me salijärjestystä teemme tunnustakaa oma tilanne tunnustakaa oma ideologianne olkaa ihan pystypäin sitä mitä te olette siinä miten me tätä keskustelua parhaillammekin käymme

arvoisa herra puhemies nyt täytyy kyllä kysyä arvoisa edustaja kiljunen missä maailmassa te elätte te sanotte sillä tavalla että kukaan ei ole oikeasti vaatinut rajoja auki ja te varsin hyvin tiedätte tai en minä tiedä tiedättekö te että tuolla myöskin mielenosoituksia joissa vaaditaan rajoja auki myöskin poliitikot ovat vaatineet rajoja auki nimenomaan punavihreät poliitikot siitä viiteryhmästä mihin itsekin kuulut tämä on aivan totta että niitä rajoja vaaditaan auki ja sen takia on tärkeää että me puhumme siitä että nyt otettaisiin sitä kontrollia takaisin se että sitä passia näyttää jossakin paikassa että pääsee ylittämään rajan hirveän iso uhraus siihen nähden että me pystymme estämään näiden elintasoshoppareiden tulemista joita siis on esimerkiksi vaikka ruotsista tukholmasta saakka ihan ohjattu että menkää tähän junaan tämä juna menee aivan pohjoiseen saakka sieltä jatkatte bussilla kävelette rajan yli torniosta ja niin edespäin pois se passin näyttäminen ei ole mikään hirveän iso juttu sillä päästään edelleenkin liikkumaan edestakaisin

arvoa toisille ei ole kyse siitä että me emme arvostaisi joitain toisia ihmisiä joissain toisissa yhteiskunnissa vaan siitä että me vaadimme että tämä maailma toimii oikeudenmukaisesti tällä hetkellä ne kymmenet miljoonat ihmiset jotka ovat pakolaisleireillä ne jotka tarvitsisivat siellä oikeasti koulutusta jotka ovat useita vuosia siellä minunkin ikäiseni ja nuoremmat jätkät siellä tarvitsisivat niitä moduulikouluja missä opetettaisiin tarvitsisivat terveydenhuoltoa ja lääkkeitä sen sijaan me otamme tosiaan tämmöisiä yksittäisiä maskotteja tänne jotta voimme sanoa että katsokaa näin paljon me olemme ottaneet ja sitten hyvä omatunto mutta samaan aikaan me käännämme jokaista tulijaa humanitääristä tulijaa kohden kolmellekymmenelle ihmiselle selkämme me perussuomalaiset olemme puhuneet siitä että olisi tämmöinen humanitaarinen kriisiapu joka kohdennetaan suoraan sinne leireille ja tästä voidaan neuvotella esimerkiksi vaikka kiintiöpakolaisten osalta että ne määrät muutetaan rahoiksi ja ohjataan sinne tällaisesta me olemme puhuneet ja siinä nimenomaan ollaan siinä ytimessä että annetaan arvo sille toiselle tällä hetkellä me emme toimi sillä tavalla mutta

faktoissa kuunnelkaa mitä me sanomme älkääkä luoko tuommoisia aivan turhia olkiukkoja tuo on aivan niin kuin

arvoisa puhemies tuo kiljunen saa minut aina motivoitua yhä uudelleen tähän mikin varteen edustaja kiljunen sanoitte että olemme äärioikeiston ja konservatiivien välissä miten luokittelette kokoomuspuolueen mitä se ja onko sen paikka perussuomalaisista vasemmalla

arvoisa puhemies ensin tähän edustaja kiljusen mainintaan tai kysymykseen oikeastaan miten perussuomalaiset suhtautuvat näihin ihmisiin jotka täältä turvapaikkaa hakevat ja voimmeko me hyväksyä tämän prosessin no mehän olemme nimenomaan herättäneet laajaa keskustelua tästä miten toimitaan näiden henkilöiden kohdalla jotka ovat pitkän valitusprosessinkin jälkeen saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen eivätkä suostu poistumaan maasta me olemme esittäneet lukuisia kertoja että nämä henkilöt tulisi muun muassa ottaa ottaa säilöön ja sitten tietysti pyrkiä palauttamaan heidät lähtömaihinsa niin nopeasti ja pikaisesti kuin se on ylipäätään mahdollista sitä vastoin tämä hallitusohjelma sisältää kohdan jossa jossa puhutaan teknisen valvonnan käyttöönotosta mitä se sitten tarkoittaakaan mahdollisesti näitä julkisessa keskustelussa olleita jalkapantoja voi tarkoittaa muutakin mutta kyllä meidän vahva epäilyksemme on se että nämä nämä keinot vain entisestään voivat jopa lieventää tätä nykyistä lainsäädäntöä sitten mitä tulee tähän toiseen keskustelunaiheeseen eli eli tähän perussuomalaisten ideologiseen sijaintiin sekä täällä eduskuntasalissa että tietysti muutenkin poliittisella kartalla edustaja kiljunen totesi että me olemme konservatiiveja se pitää varmasti aivan selkeästi paikkansa koti uskonto isänmaa ovat olleet pitkään suomalaisille tärkeitä arvoja ne ovat meille edelleen en tiedä ovatko ne vasemmistolle mutta perussuomalaisille ne aivan varmasti ovat tärkeitä arvoja sitten mitä tulee näihin äärioikeistokommentteihin niin edustaja kiljunen tuskin tuskin pystyy määrittelemään perussuomalaista ideologiaa ideologiaa mutta sen tietenkin voin ymmärtää että

vaikka perussuomalaiset sijoittuvatkin laajaan poliittiseen keskustaan hänen näkökulmastaan hänen omalta paikaltaan katsottuna me voimme olla hyvinkin kaukana

arvoisa herra puhemies tämä puheenvuoro on suunnattu ministeri pekka haavistolle nyt kun te vastaatte ulkoasioista tällä kaudella niin haluaisin kysyä itse asiassa teiltä siitä miten kehitysyhteistyömäärärahoja lähdetään jakamaan muistan sen kuinka ennen vaaleja erilaisissa tenteissä te puhuitte siitä kuinka oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen on tärkeää te nostitte sen esiin aika moneen kertaan esimerkiksi te puhuitte unkarista te puhuitte puolasta monet muutkin poliitikot puhuivat näistä samoista asioista ja vaativat että rahoitusta esimerkiksi eu tasolla lähdetään karsimaan jos ei toteuta tiettyjä periaatteita mutta te olette nyt kehitysapuvarojen vartijana ja teillä on mahdollisuus säädellä sitä ja asettaa erilaisille maille maille ukaaseja siitä että jos tiettyihin ihan perustason minimivaatimuksiin ei suostuta niin silloin suomi sulkee kehitysapuvaransa haluan kohdentaa tämän nyt nimenomaan niihin maihin joihin suomi antaa kehitysapua ja joissa minunkaltaisteni ihmisten homoseksuaalien oikeudet eivät toteudu ja käy jopa sillä tavalla että näitä ihmisiä vainotaan loppuun saakka tapetaan heitetään katolta alas ja niin edespäin

liberaaleimmasta päästä muslimimaita mutta siitä huolimatta yökerhossa kun suutelimme vartija tuli sanomaan meille että jos ette lopeta tulemme poistamaan turkki on liberaaleimmasta päästä muslimimaita maailmassa on kuitenkin valtavan paljon maita jotka ovat vielä paljon pahempia muslimimaita kuin mitä turkki on ja semmoisia maita joihin suomi on antamassa kehitysapua joten nyt kysyisin oletteko valmiita asettamaan näitä ehtoja että jos homoseksuaalien tappaminen ei lopu näissä muslimimaissa

nyt tuli niin selkeitä kysymyksiä ministeriaitioon ja puhujalistalla ei ei enempää puheenvuoroja ainakaan tässä vaiheessa ihme kyllä vielä ole niin annetaan ministereille vastauspuheenvuorot ensin kuitenkin ministeri mikkonen kaksi minuuttia
arvoisa puhemies tässä keskustelussa on tullut esille esimerkiksi se että suomessa on isot nielut nielut mutta samanaikaisesti me tiedämme että myös suomen päästöt ovat isot ja henkeä henkeä kohti päästöt ovat yli

kymmenentuhatta joka on sieltä ihan yläpäästä sen takia tämä hallituksen tavoite että me olisimme hiilineutraaleja tarkoittaisi siis sitä että meidän nielumme kompensoisivat meidän päästöt mutta tällä hetkellä tilanne ei siis näin ole ja sen takia tässä tässä hallitusohjelmassa halutaan nyt tehdä vahvaa ilmastopolitiikkaa on noussut huoli esiin liikenteestä liikenteestä ja siitä voiko jatkossa kulkea autolla liikennehän on iso päästölähde se on meidän taakanjakosektorin päästöistä kolmekymmentäkahdeksan prosenttia ja valitettavasti liikenteen päästöt ovat nousseet mutta se ei tarkoita sitä että autoilua tarvitsisi lopettaa vaan meillä on myös vaihtoehtoja liikkumiselle me voimme vähäpäästöisempää liikennettä kehittää ratahankkeet on hyvä esimerkki siitä meillä on liikennebiokaasua tässä ohjelmassa on paljon porkkanoita siihen että ihmiset siirtyisivät vähäpäästöisempään autoiluun ja se on mahdollista tehdä hyvin nopealla aikataululla edustaja siren nosti esille hyviä asioita mitä tässä ohjelmassa on mutta ehkä myös joitain kohtia mihin olisi voinut vielä enemmän panostaa olen ihan samaa mieltä hallitus on sitoutunut tekemään energiaveron kokonaisuudistuksen vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä siinä kohdassa varmaan myös tarkastellaan

turpeen verotukseen tarvittavat muutokset sitten edustaja siren kysyi tästä suojelusta että soiden suojeluohjelma täällä on mutta onko soiden ennallistaminen se on täällä kyllä se on se on vain piilotettu tämmöiseen ehkä vähän hämärään lauseeseen jossa sanotaan että toteutetaan heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen toimenpideohjelma

ja ministeri haavisto viisi minuuttia
arvoisa puhemies kiitos hyvistä kysymyksistä koetan joihinkin niistä tässä vastata ensin oli edustaja juvosen hyvin laaja kysymys siitä mikä on tämän uuden hallituksen ulkopoliittinen linja jos hyvin tiiviisti sanon niin se on ehkä arvopohjaisuuden korostaminen eli eli hallitusohjelmassa korostetaan ihmisoikeuksien naisten aseman oikeusvaltiokehityksen ilmastonmuutoksen torjumisen merkitystä ja tästä arvopohjaisuudesta käsin sitten

sääntöpohjaisuuden puolesta toimitaan ja tietysti eu puheenjohtajuus antaa suomelle yhden mahdollisuuden liputtaa näiden meidän arvojemme puolesta mielelläni käyn yksityiskohtaisen keskustelun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kanssa mahdollisimman nopeasti näistä hallitusohjelman uusista linjauksista kysyitte myös isis vaimojen ja lasten tilanteesta ajattelin että se varmaan liittyy tähän al holin leiriin se on asia jota me olemme tietysti seuranneet nyt päivä päivältä ja myöskin käyttäneet pohjoismaisten kollegojemme apua siinä ruotsi norja tanska ovat seuranneet samalla tavalla tätä meidän viranomaistemme toimivaltahan ei ulotu sinne leirille mutta tietysti erilaisten reittien kautta pyrimme varmistamaan sen että lapset lapset olisivat siellä turvassa ja ja tässä on erilaisia ratkaisuehdotuksia muun muassa tämä kansainvälinen tuomioistuin ajatus ja tämäntyyppisiä joista nyt selvitetään missä aikataulussa nämä voisivat aika samaa tahtia muiden pohjoismaiden kanssa tässä tullaan toimimaan vaihdetaan tietoja niin paljon kuin voidaan ja tietysti lasten etu on on se meidän johtava prinsiippimme kun yritämme ratkaisua sinne etsiä sitten edustaja vallin esitti oikein hyvää afrikka pohdiskelua vähän linkolalaisessakin hengessä siitä mitä tapahtuu kun ihmisten elintaso nousee ja muuta tämä on oikeastaan se syy miksi täällä on aikaisemmin puhuttu afrikka strategiasta eli meillä pitäisi olla keinoja päästää ihmiset pois köyhyydestä mutta sellaista kestävän kehityksen polkua pitkin ettei ajauduttaisi uusiin ympäristö tai ilmasto ongelmiin ja siinä meidän osaamisemme teknologisen tietotaitomme kaiken mitä me tiedämme ilmastonmuutoksen torjunnasta suomalaisten yritysten pitäisi olla tässä pelissä ja ja uskon että euroopan unioni ja suomi voivat paljon siihen vaikuttaa minkä kehityssuunnan afrikka ottaa sitten oli edustaja tynkkysellä hyvin täsmäkysymys itse asiassa kehitysyhteistyövaroista vastaa ministeri skinnari joka on nyt ulkomaankauppa ja kehitysyhteistyöministeri samassa ministeriössä eli ulkoministeriössä niin etten liikaa hänen puolestaan uskalla luvata mutta kyllä meillä on kehitysyhteistyövarojen väärinkäytössä ylipäätään nollatoleranssi ja jos tulee epäkohtia niihin puututaan varojen käyttö keskeytetään näin on tehty tähänkin mennessä siinä ollaan tarkkoja sitten kysymykseen ihmisoikeuksista otitte esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen tilanteen

ja kiitokset myös ministereille

arvoisa herra puhemies

kiitän ministeri haavistoa tästä vastauksesta ja kun tiedän että olette afrikka asiantuntija tuli mieleen muutama muukin kysymys ja nyt kun tässä on sopivan rauhallista kysyä

ovat aika lyhyitä sitten suomi antaa kehitysapua ja myös kiina antaa kehitysapua afrikkaan mutta olen kuullut yhdestä pienestä afrikkalaisesta valtiosta että kun kiina antaa kehitysapua rakentaa siellä jotain niin he pyytävät sitten vastapalveluksena esimerkiksi verovapauksia kiinalaisille yrityksille tekeekö suomi tätä samaa että se ei ole täysin vastikkeetonta se vain että suomalaisilla yrityksillä olisi sitten hyvä tilanne siellä kilpailla vaikka teknologialla sitten miksi kehitysapua pirstaloidaan onko siihen joku järjellinen syy että on satoja järjestöjä ja yli tuhat projektia miksi ei oteta esimerkiksi jotain suomea pienempää afrikan valtiota vaikka kap verdeä tai jotain ja laiteta yksi maa kerrallaan kuntoon jolloin me voisimme kilpailla muiden kehitysapua antavien maiden kanssa siinä kuka saa ensimmäiseksi jonkun maan kuntoon kerralla jotenkin tämmöinen loogisuus puuttuu tästä sirpaleisesta kehitysavusta näin kun ei asiaa sen tarkemmin vielä tunne ja ainoastaan afrikassa vierailleena miettii sitä

sitten tästä protektionismista vihjasitte ilmeisesti usan presidenttiin ja aiotteko hänelle sitten kertoa myös että on huono idea ollut laittaa usan talous tällaiseen iskukuntoon protektionismilla olisiko hänen pitänyt toimia toisin omaa kansakuntaansa vastaan nyt oli vähän provosoiva kysymys mutta tämä on ihan relevantti kysymys koska heillä heillä on siellä ennätysmatala työttömyys ja pörssikurssit katossa eli siellä on tehty oikeita asioita selvästi niin että protektionismi ei ole vain huono asia ja euroopankin ehkä pitäisi olla protektionistisempi

sitten tästä ministeri mikkonen että suomalaisten päästöt ovat niin suuret per nuppi on vähän epäreilua sanoa se niin koska suomi on kuitenkin pitänyt väestönkasvun hallinnassa käyttäytynyt siinä vastuullisesti jos ajatellaan ihan luontoa ja luonnonsuojelua ja muuta pitääkö siitä sitten jotenkin rankaista että ei ole holtittomasti lisääntynyt jos käytetään tällaista sanaa kuin holtittomuus mieluummin pitäisi katsoa valtioita ja niiden päästöjä ja ja niin edelleen kuin rankaista suomalaisia tästä

ministeri haavisto haluaa suoraan vastata

edustaja vallinilla yritän niihin nopeasti vastata näistä suomen ja kiinan eroista kun toimimme afrikassa tietysti volyymit ovat erilaiset täytyy kuitenkin muistaa että kiinallakin on myöskin humanitäärisiä projekteja he he rakentavat kouluja he rakentavat sairaaloita ehkä se ongelma on tähän asti ollut että he toimivat aika lailla erillään muusta avunantajayhteisöstä

voisi ajatella että pannaan pannaan yksi maa kuntoon namibia oli varmaan se maa jossa meillä oli aika suuri vaikutusvalta ja näin pois päin maat ovat kuitenkin itsenäisiä maita niissä on omia ajatuksia omia pyrintöjä omia päämääriä ei ole ihan helppoa koputtaa ovelle ja sanoa että panemme nyt teidän maanne kuntoon omistajuus on tavattoman tärkeää mutta se mitä on yritetty tehdä on koordinoida avunantajien välillä eli eli kaikki eu maat ja itse asiassa läntiset avunantajamaat koordinoivat että ei tehdä päällekkäin esimerkiksi koulutussektorin asioita vaan jaetaan vastuu siitä kuka tekee mitäkin ja sovitaan siitä ja tämä toimii nyt paremmin kuin aikaisemmin toimii itse asiassa erittäin hyvin monessa maassa kolmas on tämä protektionismi minä suomen edusta tekin puhutte aina välillä siitä miten suomi saa parhaan mahdollisen tuloksen maailmalla jos ajattelee meidän vientiyrityksiämme niin kyllähän protektionismi ja rajojen sulkeminen ja kansainvälisen kaupan pelisääntöjen muuttuminen voi haitata helposti meidän ulkomaankauppaamme ja vientiämme me olemme pieni vientivetoinen maa ja meidän etumme on ajaa tietysti sellaista kansainvälistä järjestelmää jossa yrityksemme pystyvät toimimaan maailmalla ja saavat vientimarkkinoita ja viennille on mahdollisimman vähän esteitä

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää teitä kahta ministeriä jotka täällä olette paikalla

ympäristö ja ilmastoministeri mikkoselle en tiedä olitteko oletan että te olitte tuossa kun

terveysselvityksestä

tämä on semmoinen vähän hankala asia mutta haluan sen verran vielä selventää sitä että se kokemus vilpitön kokemus mitä minulla asiasta on on se että meillä suomessa rakennetaan nyt poikkeuksellisen suuria tuulivoimaloita tällä hetkellä haetaan lupia suurille tuulivoimaloille esimerkiksi halsualla on puistoja joihinka tulee noin viisikymmentä viiva kuusikymmentä tuulivoimalaa muistaakseni ja kymmenen megawattia on se tuulivoimalan generaattorin teho

ja ja he luulevat että he saavat ostaa jo ensi viikolla mersun mutta sitten tässä on tämmöinen pitkä viive näitä vuokraoikeuksia myydään kuitenkin on käytäntö osoittanut että ne aiheuttavat ihmisen terveydelle ongelmia ja nyt suomeen rakennetaan poikkeuksellisen suuria tuulimyllyjä näitä ei ole minun käsittääkseni missään muualla näin laajamittaisesti rakennettu tänne asutuksen keskelle semmoinen mittari jolla tuulivoiman infraääntä infra aaltoa voidaan mitata nollaan hertsiin asti on kehitetty vasta noin kaksi vuotta sitten oulussa tähän asti niitä mittauksia ole pystytty tekemään tällä hetkellä toivon että kirjaatte ylös on semmoinen kuin syte fi suomen ympäristöterveys tämmöinen yhdistys jota nämä yksityiset ihmiset rahoittavat se on tehnyt tämmöisiä mittauksia tuulivoiman vaikutuksista ja on osoittautunut että ne kantavat kymmeniä kilometrejä nyt he miettivät onko turvallinen raja viisi kilometriä vai kymmenen kilometriä minä kysyn teiltä kun olette nyt ympäristö ja ilmastoministeri tämä tuulivoima asia liittyy kumpaankin oletteko valmis oikeasti siihen

että selvitetään puolueettomasti tuulivoiman terveysvaikutukset ihmisille ja eläimille

arvoisa puhemies kiitos kovasti ministeri mikkoselle vastauksista ja tarkennuksista erityisesti tämän soidensuojelun ja soiden ennallistamisen osalta

niin vielä tarkentaisin onko siis tarkoitus tarkoitus toteuttaa tämä soidensuojelun täydennysohjelma vapaaehtoisuuden pohjalta vai vai jollakin toisella tavalla lisäksi mietityttää tämä luonnonsuojeluun kohdennettu sata miljoonaa joka

löytyy hallitusohjelman kirjauksista mutta liitteistä ihan vastaavaa summaa ei löydy vaan oliko se neljäkymmentäkuusi miljoonaa joka suoraan luonnonsuojeluun oli kohdistettu mikä se kokonaisuus on mitä kaikkea se sisältää tai mistä se rakentuu onko tähän jo olemassa isompaa selvyyttä sellainen asia jonka myös pistin hyvillä mielin merkille hallitusohjelmaa lukiessani oli että siellä palataan tällaiseen komiteatyyppiseen valmisteluun ja nimenomaan

kauden lopullahan oli tosiaan iso hieno asia se että kahdeksan puoluetta sai aikaiseksi yhteiset varsin kunnianhimoiset ilmastolinjaukset itsekin katowicen ilmastokokouksen jälkeen ehdotin sitä että tätä puolueiden yhteisen linjan ympärillä syntynyttä työtä jatkettaisiin tällä kaudella nimenomaan niin että siihen pyöreän pöydän ympärille otettaisiin myös muita sidosryhmiä ja tahoja järjestöjä työmarkkinajärjestöjä tutkijoita ilmastoaktiivisia nuoria ja niin edespäin ja tällainen kirjaushan hallitusohjelmassa on että tätä pyöreää pöytää ilmastoasioissa jatketaan onko jo olemassa jotakin ajatusta tai tietoa miten tämä käytännössä tullaan toteuttamaan olisi nimittäin tosi arvokasta jos työ jatkuisi nimenomaan tämän puolueiden pyöreän pöydän työn pohjalta ja nämä kahdeksan puoluetta jotka yhteisiin ilmastotavoitteisiin sitoutuivat olla siinä mukana ja ja se osaaminen ja työ sitten laajenisi muille muille asiantuntijoille ja saataisiin erilaisia näkökulmia mukaan tämä oli yksi niistä kirjauksista joita oikein ilolla hallitusohjelmasta luin

tätä hallitusohjelmakeskustelua tässä eduskunnassa niinkin lavealla rintamalla ja näin perusteellisesti vielä että kello on jo yhdellätoista illalla ja olette vielä läsnä kiitokset siitä teidän läsnäolonne aiheuttaa kyllä toisaalta sen että meille tulee tarve esittää teille kysymyksiä toisensa perään ja ja tämä menee jo vähän hyväksikäytön puolelle meidän kansanedustajien puolelta koska meille tarjoutuu muita tilaisuuksia käydä teidän kanssanne keskustelua lupaan että tämä on viimeinen kysymys minkä minä tänä iltana täällä esitän mihinkään suuntaan edustaja könttä ainakin on tänään useampaan kertaan tuonut tämän edustustoverkoston esille ja ministeri haavisto tässä äsken sitä asiaa läpi kävi lyhyesti heittää tämän täydentävän huomion edustaja könttä viittasi länsi afrikkaan meillä on kokonainen alue keski amerikka joka on vailla vailla edustustoa meksikoa ei sillä tavalla lueta siihen keski amerikan pienten maiden joukkoon kun sillä se alue tavallaan määrittyy siinä on yksi piste ja ja tätä keskustelua voidaan jatkaa jossain yhteydessä varmaan ulkoasiainvaliokunnan puitteissa tarkemmin olisiko mahdollisuutta tätä suomen edustustorakennetta pikemminkin laventaa mutta keventää sitä rakennetta käyttää paikalla palkattuja pikkuisen keveämmillä rakenteilla muissa pohjoismaissa on malleja tästä ruotsi on hyvä esimerkki jossa jossa hyvinkin pienellä ollaan läsnä se läsnäolo sinänsä on sitä suomea siellä siellä on sitten monia ulottuvuuksia mihin te viittasittekin missä se suomen etu myöskin realisoituu vuorovaikutusten kautta silloin ei ole maiden taloussuhteista poliittisista suhteista kysymys vaan silloin viittasitte jo rauhanvälitykseen konsulit tietysti palvelut ja kulttuuriyhteistyö se laventaa laventaa se suomen näkyvyys tulee ihan toisella voidaan tehdä ehkä keveämmillä rakenteilla kuin tähän saakka on tehty jolloin rajatummillakin resursseilla tämä suomalaisten ja suomen näkyvyys ulkomailla paranisi rohkaisisin tähän ja olen ymmärtänyt että ministeri on tätä asiaa vakavasti pohtimassakin

arvoisa herra puhemies edustaja vallin käytti erinomaisen puheenvuoron liittyen kehitysyhteistyön tekemiseen maailmalla ja erityisesti afrikassa itsekin ajattelen sillä tavalla että niiltä osin miten sitä kehitysapubudjettia nykyisellään pystyy sorvaamaan sitä kannattaisi muuttaa nimenomaan siihen suuntaan että suomi valitsisi juurikin jonkun tietyn kohdemaan ja lähtisi hyvin monentasoisesti siinä maassa tekemään työtä ja kun me pystymme

että meillä on ollut vaikuttavuutta johonkin maahan ja me saamme sitä parempaan kuntoon niin jossain kohtaa kun ajatellaan että nyt on saavutettu se piste että että nyt nämä voivat jatkaa ihan omillaan silloin voidaan mennä seuraavaan maahan toisaalta myöskin meidän maine

ympäri afrikkaa jos tulevaisuudessa ajatellaan että maa toisensa jälkeen se mitä te ministeri haavisto sanoitte että suomi ei vain voi mennä johonkin maahan totta kai pitää paikkansa mutta nyt ei olekaan kyse siitä että suomen tarvitsee esimerkiksi tehdä budjettimuotoisesti kehitysyhteistyötä niin että me lähtisimme tavallaan sanomaan että me haluamme tulla rahoittamaan vaikka teidän koulutusbudjettia ja silloin me saamme jotain sananvaltaa siihen että että katsotaan että on hallinnon läpinäkyvyys ja niin edelleen vaan on hirveän monenlaisia tapoja millä tavalla me voimme tehdä kehitysyhteistyötä sekä määritellä sitten näille kumppanijärjestöille että okei teidän järjestö keskittyy vaikkapa tähän maahan niin silloin te olette priorisoinnissa mukana sillä tavalla että voitte saada sitä rahoitusta mitä nyt haetaan eli niitä työkaluja ja keinoja on ihan valtavan paljon mutta nykyisellään valitettavasti se suomen on kovin tehotonta evaluointi on loppupeleissä hyvin vaikeata ja meillä ei ole tehokkuutta siinä touhussa toisaalta itsellänikin on sydämellä erityisesti yksi maa afrikassa josta oma kumppani on kotoisin ja jossa haluaisi että menisi hyvin ja tiedän että se tapa millä suomi tekee kehitysyhteistyötä ei pitkällä aikavälillä vain ole kestävää toivoisin että te ministerinä harkitsette oikeasti sitä että suomi lähtisi tekemään kunnianhimoista kehitysyhteistyötä sillä tavalla että otettaisiin semmoinen pitkän aikavälin suunnitelma ja lähdettäisiin karsimaan vielä entisestään sitä maaverkkoa mihin kaikkialle suomen käsi ulottuu tällä hetkellä vedettäisiin se aivan minimiin mutta tehtäisiin siellä minimissä aivan maksimia ja näin ollen voidaan olla suunnannäyttäjä myöskin kehitysyhteistyössä muulle maailmalle sen ymmärrän kyllä että esimerkiksi vaikkapa eun kautta käytettäviin rahoihin mitä suomikin on maksamassa eulle ja sieltä alaspäin tai undpn tai maailmanpankin kautta käytettäviin rahoihin meillä ei ole pääsyä niin kauan

mutta on näitä monia sektoreita siinä kehitysapubudjetissa mitä kautta me voisimme kohdentaa tiettyyn maahan ja tehdä minimissä mutta tehdä maksimia ja olla oikeasti vaikuttavia kiitos

arvoisa puhemies täällä tuli muutamia kysymyksiä vielä edustaja mäenpää nostit huolen tuulivoimapuistojen terveysvaikutuksista tämähän on asia joka jossain määrin viime kaudellakin tuli esille ja ja siitä joitain selvityksiä silloin tehtiin täytyy palata niihin ja katsoa ovatko ovatko ne riittäviä toki kaavoituksella ja maakuntakaavallahan pyritään ohjaamaan aina tuulivoimat sellaisille alueille jossa niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa haittaa muulle toiminnalle esimerkiksi teollisuusalueille tai muihin semmoisiin missä on vähän asutusta mutta siinä täytyy tietysti huolehtia että että ne ovat sellaisilla alueilla missä ei aiheudu ongelmia

meillä perustetaan joko valtio lunastaa niitä itselleen tai meillä on myös näitä yksityisten omistamia luonnonsuojelualueita joissa sitten maapohja jää yksityiseen omistukseen ja ja toisaalta sitten osassa valtio valtio ne ostaa itselleen hyvin harvinaisia harvinaisia ovat ne tapaukset että valtio joutuisi ikään kuin pakkolunastamaan tämmöisiä alueita lähtökohta on aina se että päästään sopuun

kolmen vuoden aikana jos se jaetaan laskennallisesti neljälle vuodelle se on viisikymmentäneljä miljoonaa vuodessa tämä ajatus siitä että että me pystyisimme nyt tätä monimuotoisuusvelkaa kuromaan umpeen tällä kertaluontoisella isolla panostuksella se minkä tyyppisiin luonnonsuojelualueisiin se käytetään on vielä tarkemmin määrittelemättä siellä minkä verran soihin minkä verran

keskustelupuheenvuoroista edustaja kiljuselle juuri näin että meillä on puutteita muuallakin kuin afrikassa on keski amerikka on aasiassa joissa meillä ei ole edustautumista ja ja totta kai koetetaan katsoa kevyempiä rakenteita millä millä resurssit riittäisivät enempään ja ja on omakin tarkoitukseni katsoa tähän suuntaan on hyvä käydä tätä keskustelua myös ulkoasiainvaliokunnan kanssa siitä mitä ajatuksia eduskunnalla on edustaja tynkkysellä erinomainen puheenvuoro tästä miten kehitysyhteistyötä pitäisi suunnata jälleen muistutan että tämä on kollegani ministeri skinnarin toimialaa nyt tässä uudessa hallituksessa mutta ehkä ehkä muutamia yleisiä yleisiä ajatuksia on on varmaan hyvä juuri niin että pyritään tiettyihin maihin keskittämään näin on tehtykin afrikassahan on myöskin vähennetty niiden maiden määrää missä toimitaan mutta sitten aina tulee yllättäviä uusia tarpeita ehkä tästä kansalaisjärjestöjen roolista jos meillä on sierra leonen ystävät suomessa niin me emme voi sanoa heille ystäviksi vaan vaan kyllä kansalaistoiminta on sellaista että että kansalaiset vapaasti perustavat järjestöjä ja toimivat haluamassaan maassa tietyssä mielessä näistä on ollut myöskin etua että on näitä kansalaisjärjestökontakteja sellaisiinkin maihin missä ei ole sitä virallista edustustoa joku suomalainen voi joutua vaikeuksiin tai tulee jotain muita asioita tulee sota kriisitilanteita ja silloin tästä laajasta kansalaisjärjestökentästä joka toimii vähän eri puolilla

dramaattinen tilanne loppujen lopuksi ne toimijat jotka pystyivät siinä auttamaan olivat suomalaisia ja ja sikäläisiä kansalaisjärjestötoimijoita ja heidän kauttaan saatiin kontaktit oikealla tavalla ja pystyttiin siihen vaikuttamaan tämä on kaksipiippuinen juttu eli ihan pelkästään keskittäminen ei kannata mutta on pyritty kyllä kokoamaan projekteja sekä temaattisesti niin että tehdään ilmastoa ympäristöä ja naisten aseman parantamista että sitten maakohtaisesti isompia paketteja

arvoisa herra puhemies ymmärrän varsin hyvin että se sisäinen motivaatio on tärkeätä siinä kehitysyhteistyön tekemisessä ja en en sitä millään tavalla kiistä mutta samaan aikaan on kuitenkin todettava että me puhumme valtavan suurista rahasummista eli jos katsotaan esimerkiksi vaikkapa tuota maa ja aluekohtaista kehitysyhteistyötä sen budjettia miljoonaa euroa tai sitten kansalaisjärjestöjen budjetteja tai muuta niin on kuitenkin todettava se että meillä pitää olla se suunnitelmallisuus ja se tavoite että se on oikeasti kestävää koska mehän voisimme sanoa tavallaan tuon saman argumentin minkä te äsken tuossa ilmaisitte että että se on se on vaan hyvä että jos jollakin on motivaatiota niin voi mennä jonnekin jotakin tekemään

hirveän monen muunlaisen tekemisen kohdalla ja se johtaisi aina samankaltaiseen tilanteeseen siihen että jos meillä on joku yksi tavoite niin sitten se pirstaloituu kaikennäköiseksi puuhasteluksi ja silloin se tehokas tavoitteen täyttäminen ei koskaan toteudu sen vuoksi minun mielestäni ensisijaiseksi pitää että me suomi itse päätämme että me haluamme hoitaa kuntoon ja sen jälkeen kerromme avoimesti ihmisille että hei me halutaan oikeasti saada muutos aikaan ja uskon että jos ihmiset oikeasti haluavat auttaa jos se auttaminen on se juttu niin silloin kyse ei ole siitä että että minä en voi lähteä auttamaan jos minun tarvitsee lähteä keniaan auttamaan minä lähden auttamaan vain jos minä voin lähteä vaikkapa esimerkiksi mosambikiin eli minä uskon että jos me ohjaamme ihmiset tähän ajatukseen että yhdessä tietyllä alueella tekeminen olisi tehokkaampaa niin kyllä siihen ihmisiä loppupeleissä sitten tulee lähtemään mukaan mutta siinä on kyse tämmöisestä isommasta asenteen muutoksesta tällä hetkellä me jotenkin no ei kun aina puhutaan että sähköä tulee töpselistä ja raha kasvaa puussa niin meillä on suomessa hyvinvointiyhteiskunnassa vähän tämmöinen mentaliteetti että jos minä nyt vaan haluan niin minä voin tehdä ja ja kyllä minä saan rahat tähän mutta me voisimme olla vähän aikuisempia tässä kehitysyhteistyöpolitiikassa ja sanoa että tuo on se meidän targetti jos haluat sinne lähteä niin niin ei muuta kuin sinne vaan ja samoiten tämä koskisi myöskin sitä että